ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kolmas asia valtioneuvoston tiedonanto kuudes kuudetta kaksituhattayhdeksäntoista nimitetyn pääministeri antti rinteen hallituksen ohjelmasta pääministeri antti rinteen viidentoista minuutin esittelypuheenvuoron jälkeen keskustelu käydään nopeatahtisena siten että ryhmäpuheenvuorojen pituus on enintään kymmenen minuuttia muut ennakolta varatut puheenvuorot käytetään ryhmäpuheenvuorojärjestyksessä ja niiden pituus on enintään viisi minuuttia puhemiesneuvosto suosittaa että nopeatahtisen keskusteluosuuden jälkeenkin pidettävät puheenvuorot kestävät enintään viisi minuuttia tiedonannon käsittelyn päätteeksi toimitetaan äänestys valtioneuvoston tai ministerin nauttimasta luottamuksesta jos keskustelun aikana on tehty ehdotus epäluottamuslauseen antamisesta valtioneuvostolle tai ministerille eduskunta voi päättää lähettää asian valiokuntaan jonka tulee tehdä ehdotus eduskunnan päätökseksi

arvoisa puhemies on kunnia tuoda uuden vuosikymmenen ensimmäinen hallituksen ohjelma tiedonantona eduskunnalle hallitusohjelmassa olemme kertoneet yhteisestä tulevaisuusvisiosta siitä miten hallituksen viisi puoluetta sopivat uudistavansa ja kehittävänsä suomea uudistamista ja kehittämistä suomi ja suomalaiset kaipaavat pohjoismainen hyvinvointimalli eli toimeentulon turva toimivat sosiaali ja terveyspalvelut sekä laadukas koulutus osaaminen ja vahva ympäristö yrittämiselle luovat hyvän pohjan uudistustyölle sillä nyt suomi on tilanteessa jossa uudistamatta ei voi jättää maailma ympärillämme muuttuu nopeammin kuin ehkä koskaan aiemmin ilmastonmuutos globalisaatio kaupungistuminen väestön ikääntyminen ja teknologinen kehitys muuttavat suomea ja koko maapalloa ennennäkemättömällä tavalla siksi olisi aivan vastuutonta jättää tekemättä merkittäviä satsauksia osaamiseen koulutukseen hyvinvointiin ja tasa arvoon vain rohkea päättäväinen

luvuilla tarvitsemme siis tulevaisuustekoja sosiaalisia investointeja joilla turvaamme pohjoismaisen hyvinvointivaltiomme menestyksen tulevilla vuosikymmenillä tavoitteenamme on osaava ja osallistava suomi sosiaalisesti taloudellisesti ja ekologisesti kestävä yhteiskunta maailman muutos vaatii uutta strategista ajattelua ketteryyttä ja kykyä reagoida muutokseen laadimme hallitusohjelman uudella tavalla sillä vanhoihin kaavoihin kangistumalla on harvemmin saatu uudenlaista aikaan ilmiöpohjainen valmistelu osoittautui aivan erinomaiseksi tavaksi rakentaa hallitusohjelmaa

aikamme suuret haasteet eivät nimittäin rajoitu ministeriöiden hallintoalojen sisälle tarvitaan yhteistyötä ja poikkihallinnollista strategista työtä valtioneuvoston tiedonantona eduskunnan käsittelyyn tuotavassa hallitusohjelmassamme olemme kuvanneet yhteisesti tilannekuvan tavoitteet sekä

tavoite huomenna olisi paremmin kuin tänään että suomalaisten tulevaisuus olisi valoisampi ja parempi että kenenkään ikäihmisen ei tarvitsisi olla huolissaan vanhenemisesta että jokaisella nuorella on toivon näköaloja ja että koko suomen olisi hyvä tehdä työtä ja

hallitusohjelmassa ja ja uuden vuosikymmenen ensimmäisen hallituksen politiikassa tulevaisuuden haasteita ei juosta karkuun eikä niitä pelätä päinvastoin valmistaudumme kohtaamaan haasteet ja tartumme niihin rohkeasti ja määrätietoisesti

ja pidämme huolta oikeudenmukaisuudesta ja toivosta siitä että jokainen ihminen voi luottaa tulevaisuuteen ja sitä kautta uskaltaa rakentaa itselleen ja läheisilleen parempaa elämää koko maassa arvoisa puhemies tämä hallitus toimii vastuullisesti ja luottamusta vahvistaen ei ei

ja

ja

arvoisa puhemies

hallituksen

että yhdenvertaisuuden vahvistaminen tasa arvon lisääminen naisten ja miesten välillä työ ja perhe elämän yhdistämisen helpottaminen ja sosiaali ja terveyspalvelujen parantaminen lisäävät koko yhteiskunnan hyvinvointia ja ihmisten osallisuuden tunnetta meille on tärkeää että oikeusvaltioperiaatetta ylläpidetään ja vahvistetaan ja että viranomaisten toimintaedellytykset turvataan eri sektoreilla tavoitteenamme on mahdollistaa ja tukea siitähän politiikassa on kyse arvoisa puhemies suomen ulko ja turvallisuuspolitiikan arvopohjassa arvopohjassa keskeistä on ihmisoikeuksien oikeusvaltioperiaatteen demokratian rauhan ja vakauden suvaitsevaisuuden suvaitsevaisuuden ja tasa arvon edistäminen kaikessa kansainvälisessä toiminnassa suomi on sotilasliittoon kuulumaton maa pitää huolen uskottavasta kansallisesta puolustuksestaan ja sen riittävästä resursoinnista

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies yksi yhteiskunnan sivistyksen mitta on se miten huolehdimme heistä jotka tämän maan meille ovat rakentaneet jos pitäisi sanoa yksi viesti jonka kansalaiset yli sukupolvirajojen meille vaaleissa antoivat se on se että laittakaa vanhustenhoivan epäkohdat kuntoon vanhustenhoivan epäkohtia ryhdytään nyt korjaamaan määrätietoisesti arvoisa puhemies yli vuosikymmenen jatkuneen keskustelun ja päättämättömyyden jälkeen sitova vähimmäismitoitus kirjataan nyt vihdoin ja viimein lakiin

on tämän huomannut ja todennut suunta on nyt selvästi käännetty maailman murroksessa suomi elää ja hengittää yhä enemmän osaamisesta siksi tarvitaan panostuksia kaikille koulutustasoille ja niitä tämä hallitus nyt tekee meidän on oltava myös rohkeita vastustuksesta huolimatta hallituksen on laajennettava oppivelvollisuutta se tehdään ja samalla toinen aste muutetaan aidosti maksuttomaksi pelkän peruskoulun varassa ei nykyisillä ja tulevaisuuden työmarkkinoilla pärjää tämä tulevaisuushallitus haluaa pitää kiinni jokaisesta nuoresta jokainen lapsi on arvoisat kollegat yhtä arvokas siksi jokaisen lapsen oikeus laadukkaaseen ja kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen varhaiskasvatuksen ryhmäkokoja pienennetään nimittäin panostukset varhaiskasvatukseen ovat tutkimusten valossa parhaimpia ja tehokkaimpia tulevaisuusinvestointeja parempi suomi arvoisat kollegat on lapsiystävällisempi suomi puhemies tämä hallitus vie sote uudistuksen määrätietoisesti maaliin uudistuksen alkuperäiset tavoitteet pidetään nyt tiukasti soten keskiössä nyt ihminen asetetaan markkinoiden edelle korjataan se mikä ei toimi ja pidetään kiinni siitä mikä toimii haluamme että kiireettömään hoitoon pääsee nopeasti ja siksi säädämme seitsemän päivän hoitotakuun perustasolle palkataan lisää lääkäreitä ja hoitajia arvoisa puhemies hallitus rakentaa parempaa ja reilumpaa työelämää nyt vihdoin puututaan tarpeettomiin nollasopimuksiin ja niihin liittyvät epäkohdat tullaan nyt korjaamaan niin että työelämä on reilu epäoikeudenmukainen työttömyysturvan aktiivimallin leikkuri ja velvoitteet puretaan paikallista sopimista edistetään ja samalla palkansaajien tiedonsaantioikeuksia ja vaikutusmahdollisuuksia parannetaan parempaa työelämää rakennetaan sopimalla ei repimällä parempi suomi on reilujen pelisääntöjen suomi suomalaiset ovat ahkeraa kansaa ja työn merkitys on suuri työllisyyttä parannetaan tehokkailla ja oikeudenmukaisilla keinoilla työllisyystoimet kohdistetaan vaikeimmin työllistettäviin ryhmiin koska juuri siellä on paras mahdollisuus nostaa työllisyysastetta hallitus lisää palkkatuen käyttöä purkaa sen byrokratiaa ottaa käyttöön työllistämissetelin jokaisella suomalaisella on oikeus kokea itsensä hyödylliseksi ja hankkia toimeentulonsa työstä yrittämiseen kannustetaan arvonlisäveron alarajaa nostamalla ja tukemalla ensimmäisen työntekijän palkkaamista merkittävät infrapanostukset parantavat suomen kilpailukykyä ja yritysten toimintaedellytyksiä sekä houkuttelevuutta investointikohteena hallitus pitää kiinni työn ja yrittämisen edellytyksistä koko maassa hyvät kollegat tämä maapallo on lainassa lapsiltamme siksi ilmastonmuutos on pysäytettävä ja kyllä meidän tässä työssä on tehtävä oma osamme hallituksen tavoitteena on hiilineutraali suomi vuoteen kaksituhattakolmekymmentäviisi mennessä tämä muutos on toteutettava oikeudenmukaisesti niin että kaikki pidetään mukana luonto on suomalaisille rakas ja tärkeä siksi luonnonsuojeluun satsataan jopa sata miljoonaa lisäeuroa vuodessa metso ohjelmaa jatketaan uudistetaan ja rahoitusta korotetaan kansallispuistoverkostoa laajennetaan arvoisa puhemies pääministeri antti rinteen hallituksen verotuksen kantavana ajatuksena on oikeudenmukaisuus hallitus keventää pieni ja keskituloisten verotusta samalla tiivistetään veropohjaa hallitus tarttuu määrätietoisesti veronkierron ja aggressiivisen verovälttelyn vastaiseen työhön suomessa ja ulkomailla heikoimmista huolehditaan huolehditaan ja se tarkoittaa myös sitä että perusturvaa tullaan vihdoin korottamaan pieni ja keskituloisille suunnatut veronkevennykset yhdessä perusturvan korotuksen kanssa vähentävät suomalaisten tuloeroja tässä näkyy muutos oikeudenmukaisempaan politiikkaan samaan aikaan taloutta hoidetaan vastuullisesti hallitus on sitoutunut siihen että julkinen talous on tasapainossa ja työllisyysaste nostetaan kunnianhimoiseen tavoitteeseen seitsemäänkymmeneenviiteen prosenttiin arvoisa puhemies hallitus tunnistaa että turvallisuus on laaja käsite hallitus panostaa niin turvallisuuden ylläpitämiseen perinteisin keinoin kuin ennaltaehkäisyyn ja turvattomuuden juurisyihin puuttumiseen poliisien määrää lisätään kolmellasadalla poliisin alueellisen saatavuuden ja ennalta ehkäisevän työn lisäksi erityisiä painopisteitä poliisin vahvistuvassa toiminnassa ovat esimerkiksi harmaan talouden sekä verkkorikollisuuden torjunta samalla kun hallitus panostaa viranomaisten toimintakykyyn vahvistetaan myös syrjäytymisen ehkäisyä ja haavoittuvassa asemassa olevien ohjaamista palveluiden ja tuen piiriin erityisenä sisäisen turvallisuuden kysymyksenä tulevalla hallituskaudella huomioidaan kyberturvallisuus jonka merkitys kasvaa koko ajan yhteiskuntamme nojautuessa yhä suuremmilta ja kriittisemmiltä osin sähköisiin palveluihin ja infrastruktuuriin

kritiikki ja eri vaihtoehtojen esittäminen kuuluvat parlamentaariseen demokratiaan mutta eri vaihtoehtojen lisäksi kansalaiset toivovat meiltä kaikilta tänne valituilta myös kykyä yhteistyöhön siksi ehdotankin tai oikeastaan kysyn voisimmeko me täällä eduskunnassa yli puoluerajojen yli hallitus ja oppositiorajojen sopia että otamme yhdessä asiaksemme kolme tärkeää asiaa jotka yhdistävät myös suomalaisia yli rajojen ensimmäinen on nuorten koulutusmahdollisuuksien parantaminen investoidaan koulutukseen ja osaamiseen toinen on vanhustenhoivan epäkohtien korjaaminen tästä kansalaiset ovat yli yhtä mieltä ja kolmanneksi teemme oman osamme ilmastonmuutoksen pysäyttämisessä uskon että suomalaiset myös arvostaisivat koko eduskunnan laajaa tukea ja yhteisymmärrystä näissä asioissa arvoisat kollegat yli hallitus oppositio rajojen tartutaan toimeen ja viedään nämä kaikki meille tärkeät asiat päätökseen yhdessä arvoisa puhemies meillä kaikilla on paljon työtä edessä eivätkä suomen ja maailman haasteet tule loppumaan tähän vaalikauteen pääministeri antti rinteen hallitusohjelma on kuitenkin erinomainen alku paremman huomisen rakentamisessa sdpn eduskuntaryhmä toivoo että hallitus paitsi toteuttaa tämän ohjelman kautensa aikana myös pyrkii pidemmälle paremman huomisen rakentamisessa ja pohjoismaisen hyvinvointivaltion vahvistamisessa sosiaalidemokraattinen eduskuntaryhmä on sitoutunut pääministeri rinteen hallituksen ohjelman toteuttamiseen me tunnemme vastuumme pysäyttää eriarvoisuus tässä ja nyt mutta samalla käännämme katseen riittävän kauas tulevaisuuteen jo nyt kylvetään huomisen siemenet ja tämä huominen parempi huominen on koko suomen ja kaikkien suomalaisten yhteinen asia

arvoisa puhemies rinteen vihervasemmistohallituksen ohjelma on karua luettavaa kaikille toivotaan ja lupaillaan kaikkea hyvää mutta mistä rahat kuka tämän toiveiden tynnyrin maksaa hallituksella näyttää olevan tarkoitus vain elää velaksi ja myydä valtion omaisuutta vihervasemmiston talouspolitiikka on kerrassaan kestämätöntä perussuomalaiset ovat tarkan taloudenpidon kannalla ja vaalimme suomen valtion omaisuutta emme ymmärrä tällaista haihattelua ja tuhlailua on kestämätöntä että hallitus käyttää kaveriensa keskuudesta esikuntaansa valitsemiinsa uusiin virkamiehiin rahaa nyt noin neljäkymmentä miljoonaa euroa hallitus käyttää näihin palkkiovirkoihinsa yhtä paljon kuin se panostaa tuohon hehkutettuun kotihoitoon ja omaishoitajiin on kestämätöntä on kestämätöntä että hallitus aikoo myydä valtion omaisuutta ja lähettää myynnistä saadut rahat afrikkaan on on kestämätöntä että hallitusohjelman tavoitteet perustuvat suhdanteisiin ja vaativat lähes kahden prosentin vuotuisen talouskasvun sekä selvän työllisyysasteen nousun me kaikki toki toivomme hyvää suomen taloudelle ja työllisyydelle mutta pelkästään näiden toiveiden varaan ei voi rakentaa hallitusohjelmasta puuttuu täysin ne konkreettiset keinot millä tavoin työllisyysaste nousee ja talous kasvaa valtiovarainministeriön oman kevätkatsauksen mukaan suomen talouskasvu hidastuu alle prosenttiin tulevina vuosina ja pidemmällä aikavälillä jo alle yhteen prosenttiin samalla kun tavoitellaan työllisyysasteen nostoa prosenttiin tulisi ottaa huomioon että työllisyysaste ei kerro koko totuutta vaan mukana on osittaista tilastokikkailua suomessa on työnhakijoina yhä yli puoli miljoonaa ihmistä puoli miljoonaa suomalaista etsii tällä hetkellä töitä hallituksen tavoittelema kuudenkymmenentuhannen työpaikan lisäys on hyvä tavoite mutta sille ei ole esitetty ohjelmassa mitään keinoja hallitusohjelma on ylipäänsä epämääräinen suurin osa ohjelmasta on vain selvittämistä ja tarkastelua te hyvä hallitus olette viemässä suomea turmioon ja vielä vastoin kansan tahtoa sillä kansa ei äänestänyt tällaista hallitusta minkä pääministeri antti rinne muodosti te jätitte toiseksi suurimman puolueen perusuomalaiset ulos mutta myös kolmanneksi suurimman puolueen kokoomuksen ulos sen sijaan hyödynsitte keskustalaisten vallanhimoa pääministeri rinteelle vasemmistolaisuus on osoittautunut ideologisesti tärkeämmäksi arvoksi kuin demokratia sillä nyt kansan usko demokratiaan on koetuksella vaaleissa rökäletappion kärsinyt keskusta toimii hallituksen toiseksi suurimpana ja apupuolueena arvoisa puhemies vihervasemmistohallitus tahtoo paikata tuhlailuaan korottamalla veroja erityisesti asumisen autoilun ja ruuan kustannukset tulevat suomalaisilla uuden hallituksen politiikalla nousemaan suomen keskiluokkaiset kotitaloudet tuskastelevat jo nykyisin verotaakkansa kanssa hallitusohjelmaan kirjattu tuloveron alennus on silmänkääntötemppu sillä todellisuudessa pieni ja keskituloisten verotaakka kasvaa suomi onkin saanut oikean verotushallituksen hallituksen joka on ottanut tähtäimeensä jopa suomalaisen teollisuuden hallituspuolueet toimivat ideologisesti vasemmistoaatteen mukaan pyrkien verottamaan yrityksiä aina vain lisää ja samalla hallitus rypee viheraatteen ilmastovouhotuksessa hallitus kiusaa öljylämmitteisissä taloissa asuvia hallitus nostaa lämmityspolttoaineiden veroja merkitsee myös kaukolämmön kaukolämmön hinnan nousua hallitus poistaa asuntovelan korkovähennyksen ja lisää samalla asuntosijoittajien veroja joka enteilee muuten vuokrien nousua hallitus uhkaa nostaa kiinteistöveroa tarkistamalla verotusarvoja hallitus aikoo leikata kotitalousvähennystä polttoaineveron korotus kohdistuu autoilevaan keskiluokkaan ja se syö suomalaisten ostovoimaa hallitus siis tuhlailee kehitysapuun ja maahanmuuttoon ja laittaa autoilijat maksumiehiksi korkeat polttoainehinnat ovat erityisesti myrkkyä ammattiautoilijoille ja kuljetusalalle ja sitä myötä useiden yritysten logistiikkakustannuksille tällaiset kasvavat kustannukset sekä pienentävät yritysten katteita siirtävät hintoja kuluttajien maksettavaksi siirtävät siis hinnannousuja kuluttajien maksettavaksi perussuomalaiset vastustavat jyrkästi asumisen ja autoilun verojen nostamista sekä yritysten ja teollisuuden kilpailukykyä laskevia toimia suomalaisia ei tule kurittaa suuruudenhulluilla ilmastotoimilla

muiden maiden osuutta ilmastotalkoista ei tule siirtää suomalaisten maksettavaksi hallitusohjelman eu osuudesta näkee että rinteen hallitus nöyristelee ja kumartelee brysseliin suomen eu politiikkaa muutetaan yhä liittovaltiomielisemmäksi me perussuomalaiset sen sijaan ajamme kansallista etua suomessa tarvitaan rohkeutta vastustaa eu liittovaltion valtapyrkimyksiä yhteisvastuita tulonsiirtoja ja eun yhteistä budjetointia arvoisa puhemies rinteen hallitus on ottanut tavoitteekseen suomen maahanmuuttopolitiikan löysentämisen hallitusohjelman mukaan kielteisen turvapaikan saaneet saaneet on tarkoitus jatkossa laittaa töihin ja työoleskeluluvalle suomen maahanmuuttopolitiikka on ollut aiemminkin löysää mutta ainakin laittomasti maassa olevat on pyritty ensisijaisesti poistamaan maasta on täysin kestämätöntä että surkeaa turvapaikkajärjestelmää huononnetaan entisestään laittomasti maahan tulleet saavat ilmeisesti jatkaa maassa oleskeluaan kuten tähänkin asti mutta nyt hallitus yrittää lisäksi saada laittomasti maassa olevat töihin laittomasta maahanmuutosta halutaan näin tehdä laillista perussuomalaisten mielestä suomen ei pidä pyrkiä olemaan koko maailman sosiaalitoimisto vaan suomen tulee olla suomalaisten kansallisvaltio suomen valtion tehtävä on suojella suomalaisten hyvinvointia mikäli suomen hyvinvointia jaetaan pois pala palalta globalisaation nimessä niin lopulta ollaan tilanteessa jossa hyvinvointia ei riitä enää jaettavaksi edes oman maan kansalaisille arvoisa puhemies teen seuraavan epäluottamusehdotuksen eduskunta toteaa että hallituksen esittämä hallitusohjelma jyrkentää kansan kahtiajakoa lisää entisestään maahanmuuttajien etuisuuksia kantaväestön kustannuksella sekä jatkaa suomen itsenäisyyden ja itsemääräämisoikeuden kaventamista harjoittamallaan ilmasto ja eu politiikalla minkä vuoksi hallitus ei nauti eduskunnan luottamusta

arvoisa herra puhemies minä saan valtavan määrän viestejä huolestuneilta suomalaisilta he ovat huolissaan maailman menosta toiset ilmastonmuutoksesta toiset kiristyneestä suurvaltapolitiikasta heitä huolettaa monet arjen asiat se pärjäävätkö he ja heidän lapsensa myös

ovat viisasta väkeä ja he ymmärtävät sen että edessä on vaikeuksia erityisen vaikeita jos niihin ei varauduta tarvitaan viisas kestävä polku tulevaan luin ja luimme huolella pääministeri rinteen hallituksen ohjelman ja sieltähän löytyy paljon hyvää osaaminen ja koulutus ilmastonmuutoksen hillintä luonnon ja vesien suojelu poliisien määrän lisääminen kestävän kehityksen budjetoinnin jatkaminen alvin alarajan nostaminen ja vaikkapa ilmastohuippukokous suomen eu puheenjohtajuuskauden päätteeksi siis paljon hyviä asioita joita kokoomuskin on ollut valmis kannattamaan ja olisi ollut valmis kirjaamaan hallitusohjelmaan jopa vahvemminkin ongelma on kuitenkin se että ohjelmassa on kaksisataa sivua hyviä asioita mutta strateginen ote puuttuu hallitus tekee pieniä panostuksia sekä tulonsiirtoihin että palveluihin monet näistä ovat suoraan sanoen niin nimellisiä että todellista muutosta ei tapahdu kaikkea kivaa kaikille ei ole kestävän politiikanteon lähtökohta valtavalla rahanjaolla olisi mahdollista saada aikaan suuri muutos mutta mitä tekee hallitus ripottelee rahat yli sataan eri kohteeseen hallitus ei ole tehnyt valintoja valtavasta rahanjaosta huolimatta luvattua koulutusmiljardia tai hoitajamitoitusta ei taida tulla hallitus lisää pysyviä menoja yksi pilkku kaksi miljardia käytännössä velkarahalla sen lisäksi hallitus yksityistää valtion omaisuutta kolmella miljardilla eurolla sen sijaan että te investoisitte nämä rahat täysimääräisesti esimerkiksi osaamiseen kuten korkeakoulujen pääomittamiseen tai vaikkapa uuteen liikenneinfraan kuten nopeisiin raideyhteyksiin pääkaupungista itään pohjoiseen ja länteen te laitatte rahat kulutukseen sitä paitsi valtionvarainministerin mukaan hallitus leikkaa nämä panostukset kolmen vuoden päästä saavuttaakseen valtiontalouden tasapainon tämä ei yksinkertaisesti ole kestävää talouspolitiikkaa eikä myöskään työnantajuutta esimerkiksi niiden tuhannen ammatillisen koulutuksen opettajan osalta joiden työt loppuvat kun myyntitulot on käytetty arvoisa puhemies johtopäätös alkaa olla aika selvä rinne on hankkinut hallitussovun ja pääministerin tehtävän rahalla jota ei ole valtaan on pitänyt päästä hinnalla millä hyvänsä raha pitää tätä porukkaa kasassa kun käy ilmi että rahoja ei olekaan kun nouse hallitusyhteistyökin vaikeutuu kokoomus ei tähän sakkiin sopinut koska emme suostuneet tähän suureen bluffiin arvoisa puhemies hallitusohjelman suurin riski sisältyy työllisyyden lisäämiseen suomessa pitää päästä prosentin työllisyystavoitteeseen jos rinteen hallitus ei onnistu tavoitteessaan se on katastrofi tänään suomen pankki kertoi meille heikkenevästä suhdannetilanteesta ja mitä tekee rinteen hallitus mitä tekee rinteen hallitus vaikuttavat työllisyystoimet loistavat poissaolollaan hallitus ulkoistaa työllisyystoimien keksimisen työmarkkinajärjestöille pois demokraattisesti valittujen kansanedustajien käsistä jos työllisyystoimiin ollaan valmiita niin miksi niitä ei tehty jo säätytalolla työllisyysaste oli huhtikuussa seitsemänkymmentäkaksi pilkku neljä prosenttia ja kaksimiljoonaaviisisataakaksikymmentätuhatta suomalaista oli töissä

toivon totisesti että hallitus onnistuu tavoitteessaan saada tämän päälle vielä noin satatuhatta työllistä me tulemme seuraamaan tarkasti miten työllisten määrä kehittyy ja kokoomus on valmis tukemaan hallitusta kun teette vaikuttavia todellisia esityksiä työllisyyden parantamiseksi arvoisa puhemies hallitus lisää entisestään ahkerien suomalaisten verotaakkaa kiristämällä veroja yli seitsemälläsadalla miljoonalla meille tämä ei käy kokoomus ei vastusta ympäristö ja haittaverojen korotusta mutta niiden vastapainoksi työn ja eläkkeiden verotusta pitää keventää meidän tulisi verottaa vähemmän sitä mitä haluamme enemmän eli työtä ja enemmän sitä mitä haluamme vähemmän eli haittoja ja päästöjä miksi siis työtä verotetaan kuin haittaa miksi kiristätte tavallisen kotitalouden veroja kokoomuksen mielestä poliisille sairaanhoitajalle insinöörille tai tutkijalle pitää jäädä palkastaan ja eläkkeensaajalle eläkkeestään nykyistä enemmän rahaa käteen siis heidän omista rahoistaan hallituksen pitäisi ottaa niistä mahdollisimman vähän arvoisa puhemies ulko ja turvallisuuspolitiikassa hallitus jatkaa lähes samalla linjalla kuin edeltäjä mutta puolustusyhteistyön kehittämisessä hallitus on kuitenkin rajaamassa suomen liikkumatilaa aikooko hallitus vähentää suomen osallistumista kansainväliseen harjoitustoimintaan kaikki mikä tiivistää yhteistyötämme läntisten läntisten avoimien demokratioiden kanssa on hyvästä kaikki mikä vie meitä kauemmas kumppaneistamme on isänmaan edun vastaista harjoittelu kehittää suomen omaa puolustuskykyä eikä sitä pidä vähentää eikä rajoittaa maahanmuutto erityisesti afrikasta eurooppaan tulee jatkumaan siksi hallituksen on ponnisteltava euroopan unionissa jotta vuoden kaksituhattaviisitoista maahanmuuttokriisi ei enää koskaan toistu siihen tarvitaan eurooppalainen järkiratkaisu järkiratkaisu vahvat ulkorajat tehokas turvapaikka ja palautusjärjestelmä sekä voimakas pakolaisuuden juurisyihin puuttuminen hädässä olevia pitää auttaa kiintiöpakolaisjärjestelmän kautta ne jotka eivät ole suojelun tarpeessa on palautettava lähtömaihinsa

kuunnella kaikkia suomalaisia ei vain omia äänestäjiään siksi opposition rooli yli miljoonan suomalaisen äänenä on tärkeä suomalaiset odottavat poliitikoilta rakentavaa ja järkevää käytöstä yhteisten asioiden hoitamista oppositiossa ei voi vain sokeasti vastustaa kaikkea mitä hallitus tekee se ei ole vastuullista siksi olemme valmiita tukemaan hallituksen esityksiä silloin kun ne ovat järkeviä mutta opposition tärkein tehtävä on tarjota vaihtoehtoja vaihtoehtoja niille opiskelijoille palkansaajille yrittäjille ja eläkeläisille joiden ääni ei tässä hallitusratkaisussa ole kuulunut vaihtoehtoja suomen kehittämiseen rinteen vasemmistohallitus uskoo siihen että kaikki suomalaisen yhteiskunnan haasteet ratkaistaan lisäämällä veroja tulonsiirtoja ja pakkoa säätämällä uusia lakeja tämä on hyvin tyypillistä vasemmistolaista ajattelua kokoomuksella on vaihtoehto hallitusohjelmalle ja tälle suunnalle me luotamme ihmisiin kehitetään suomea yksilön ei järjestelmän näkökulmasta tämä on suuri ero kokoomuksen ja täällä istuvan hallituksen ja sen puolueiden välillä yhteiskunnan tärkeimpiä tehtäviä on taata mahdollisuuksien tasa arvo annetaan kaikille samat lähtökohdat ja hyvä koulutus on tämän perusta varhaiskasvatukseen osallistuminen parantaisi merkittävästi lapsen mahdollisuuksia pärjätä myöhemmin elämässä miksei hallitus siis panosta varhaisiin vuosiin enemmän syrjäytymistä sen sijaan torjutaan liian myöhään pakolla ja oppivelvollisuusiän nostolla suomessa ahkeruus on yhteiskunnan kantava voima ahkerat opiskelijat työntekijät ja yrittäjät ansaitsevat palkkion ponnisteluistaan se tarkoittaa kevyempää työn ja yrittämisen verotusta ei kireämpää kuten teette me haluamme vähentää turhia normeja ja byrokratiaa me haluamme että suomalaiset saavat itse valita palvelunsa me haluamme että työpaikoilla voi mahdollisimman laajasti sopia työehdoista ja me olemme pettyneitä siihen ettei paikallinen sopiminen laajene koskemaan kaikkia yrityksiä ja

eli siis asioita pitää hyvä hallitus ajatella yksilön suomalaisen näkökulmasta ei järjestelmän näkökulmasta arvoisa puhemies näistä syistä ehdotan eduskunnan hyväksyttäväksi seuraavan epäluottamuslause ehdotuksen eduskunta toteaa että hallituksen esittämä hallitusohjelma ei turvaa suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan rahoitusta kaksituhattakaksikymmentä luvulla eikä kannusta suomalaisia ahkeruuteen ja itsensä kehittämiseen minkä vuoksi hallitus ei nauti eduskunnan luottamusta

arvoisa

perussuomalaiset aitasivat itsensä jo vaalikeskusteluissa sellaiseen karsinaan että sieltä ulos pääsemiseen olisi tarvittu suorastaan ihmemies macgyveria kokoomuksessa puolestaan otti vallan yksipuolinen ehdottomuus meillä etelä pohjanmaalla sellaista ehdottomuutta on tavattu kutsua kolloudeksi tärkein ero ylimielisen kollouden ja rohkean peräänantamattomuuden välillä on se että pitää pystyä neuvottelemaan ja sopimaan kokoomuksessa sen sijaan uhottiin että porvari vie ja muut vikisevät herra puhemies nämä ovat päällimmäiset syyt siihen että keskusta ja vasemmisto ovat nyt tässä hallituksessa ja oikeisto kokonaisuudessaan oppositiossa nämä ovat päällimmäiset syyt siihen että joudumme nyt kuuntelemaan kaikella ystävyydellä sinne oikealle melkoisen puolijauhoisia puheita siitä että kaikki on nyt suomessa menossa päin prinkkalaa vaikka uuden hallituksen ohjelmasta on hädin tuskin muste ehtinyt kuivua

arvoisa puhemies

totta on että vaalit olivat keskustalle kova isku juuri juuri siksi totesimme heti vaalien jälkeen että suuntamme on oppositioon emme ole tähän hallitukseen mitenkään riemumielin hönkineet tai tunkeneet kun tie sdpn kokoomuksen ja perussuomalaisten yhteistyölle nousi pystyyn päätimme silloisen hallitustunnustelijan ja nykyisen pääministerin julkisen vetoomuksen jälkeen lähteä neuvotteluihin

keskustan ja ennen kaikkea meitä äänestäneiden ihmisten näkökulmasta säätytalolla mörkö löi sisään herra puhemies tulevina vuosina parannetaan edelleen pienituloisimpien lapsiperheiden ja eläkeläisten perusturvaa ja autetaan vaikeuksiin joutuneita perheitä ajoissa nykyistä paremmin kotihoidon tukea ei leikata perhevapaat uudistetaan perheiden etu edellä ihmisten erilaiset elämäntilanteet huomioidaan edelleen ja vanhemmille turvataan myös tulevaisuudessa valinnanvapaus lastenhoidossa lasten ja nuorten pahoinvointi ja syrjäytyminen ovat vakavimpia ongelmiamme niihin puututaan jo pienestä pitäen toteuttamalla keskustan esittämä pienten lasten koulu jokaiselle nuorelle taataan mahdollisuus maksuttomaan toisen asteen koulutukseen maksutonta toisen asteen koulutusta voi yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden näkökulmasta verrata peruskoulu uudistukseen myös peruskoulu uudistusta olivat muuten aikanaan toteuttamassa nimenomaan keskusta ja vasemmisto sosiaali ja terveyspalveluja uudistetaan kansanvaltaisiin maakuntiin nojautuen ihmisten arjessa se tarkoittaa nopeampaa ja tasa arvoisempaa hoitoon pääsyä vanhustenhoidon epäkohtia korjataan ulkomaisten koijareiden omistamien terveys ja hoivajättien riemumarssi palveluihin päättyy mutta kotimaiselle veronsa suomeen maksavalle yrittäjyydelle on tilaa ja tarvetta myös tulevaisuudessa puhemies keskusta edellyttää että koko suomea kehitetään tasapuolisesti tästä on hallitusohjelmassa yhteisesti sovittu vahva aluepolitiikka tekee paluun koulutusmahdollisuudet on turvattava kaikissa maakunnissa korkeakouluja myöten teitä ratoja ja muita väyliä laitetaan kuntoon kautta suomen sorateistä alkaen poliisi on paremmin läsnä koko maassa kotimaisen ruoantuotannon kannattavuutta parannetaan ja mahdollistetaan metsien kestävä käyttö myös tulevaisuudessa säätytalolla keskusta piti huolen siitä että ilmastonmuutosta hillitään kunnianhimoisella mutta järkivihreällä politiikalla se tarkoittaa että muutokset tehdään myös selkosilla asuvien ja pienituloisimpien ihmisten kannalta mahdollisimman oikeudenmukaisella tavalla järjettömyyksiin tai suuruudenhulluuteen ei ilmastopolitiikassa sorruta arvoisa puhemies totta kai hallitusohjelmassa toteutuu paljon myös sdpn vihreiden vasemmistoliiton ja rkpn tavoitteita niin pitääkin toteutua politiikka politiikka on sopimista ja kompromissien tekoa pikavoittojen tie on lyhyt hallituksessa tässä uudessa punamullassa on viisi erilaista puoluetta meillä on kuitenkin myös yhteistä ja yhdistävää se pitävin liima on tasa arvoisemman perhemyönteisemmän ja työllistävämmän suomen rakentaminen perheen pienimmistä ja heikompiosaisista pidetään huolta ja elämisen edellytykset turvataan niin kaupungeissa taajamissa kuin maaseudulla suomi ei tulevaisuudessakaan pääty salpausselkään uuden hallituksen tärkein tehtävä on eheämmän suomen rakentaminen suomen kahtiajakautuminen pitää pysäyttää ja saada kaikki suomalaiset samaan veneeseen

kuunnelkaa edustaja zyskowicz tämä tulee erityisesti teille neljä vuotta sitten tässä salissa jouduttiin keskustelemaan leikkauksista parannuksiin on nyt mahdollisuus koska perusta eli suomen talous laitettiin keskustan johdolla viime vaalikaudella kuntoon työpaikkoja tuli noin sataneljäkymmentätuhatta lisää uusi punamulta jakaa nyt niitä hedelmiä jotka kylvettiin sipilän hallituksen hyvällä taloudenpidolla työllistävää politiikkaa on tällä vaalikaudella jatkettava sovittujen uudistusten ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen edellyttävät työllisyyden nostamista vähintään seitsemäänkymmeneenviiteen prosenttiin se tarkoittaa kuusikymmentätuhatta uutta työpaikkaa keskusta pitää tästä työllisyystavoitteesta kiinni siitä että tämä tavoite toteutuu ja toteutetaan yhdessä on sovittu että mitään keinoja ei suljeta pois olennaista on helpottaa nuorten osatyökykyisten ja pitkään työttömänä olleiden työllistymistä panostaa osaamiseen ja elinikäiseen oppimiseen sekä parantaa edelleen etenkin pk yritysten toimintaedellytyksiä säätytalolla keskusta piti huolen että yrittäjien verotus ei kiristy tulevana neljänä vuotena keskusta varmistaa että yrittäjä voi nukkua yönsä rauhallisesti yrittämisen mahdollisuudet ja edellytykset esimerkiksi metsäteollisuudessa turvataan koko suomessa puhemies maailma on sellaisessa asennossa että tulevaisuus voi tuoda eteemme mitä tahansa epävarmoina aikoina pieni maa pärjää vain yhteistyöllä rakentavalla yhteistyöllä suomi myös johtaa euta seuraavat puoli vuotta keskusta on yhteistyöhön valmis niin hallituksessa kuin täällä eduskunnassa kysymys oikeisto oppositiolle kuuluu nyt onko teillä valmiutta tarttua töihin ennen muuta pitkään valmisteltujen isojen uudistusten toteuttamiseksi yhteisen isänmaan ja suomalaisten parhaaksi arvoisa puhemies keskusta tukee tätä hallitusohjelmaa

arvoisa puhemies

maan puolustamisesta keskitymme usein hornet kaluston suorituskykyyn tai nato jäsenyyteen tämän maan tulevaisuutta puolustetaan kuitenkin joka päivä kodeissa neuvoloissa päiväkodeissa ja kouluissa sillä isänmaan puolustamista on se että me pidämme sen lupauksen joka tässä maassa on aina annettu lapsille että me teemme työtä jotta teillä on paremmin että tässä maassa jokaisella lapsella on oikeus maailman parhaaseen koulutukseen maan puolustamista on se että me murramme lasikatot tyttäriemme puolesta että estämme poikiamme tippumasta että annamme jokaiselle isälle yhdenvertaisen oikeuden vanhemmuuteen ja jokaiselle äidille oikeuden uraan maan puolustamista on se ettei lastemme tarvitse kantaa vastuuta maapallon selviämisestä vaan me aikuiset teemme kaikkemme ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi ja varmistamme että meidän lapsillemme jää mahdollisuus hengittää kauniiden metsiemme havuntuoksuista ilmaa

sama tämä ohjelma muuttaa suomen suunnan vihdoin on virinnyt toivo siitä että suomi voisi jälleen olla se maa joka kulkee koulutuksen luonnonsuojelun ja tasa arvon eturintamassa arvoisa puhemies hallitusohjelman ensimmäinen sana on ilmastonmuutos maailma on herännyt ilmastonmuutoksen pysäyttämisen kiireellisyyteen samalla ovat lisääntyneet tekosyyt sille miksi juuri meidän ei juuri täällä ja juuri nyt tarvitse tehdä ja kun aikuiset eivät ryhtyneet toimiin joutuivat lapsemme astumaan johtoon kuukausien ajan joka ikinen perjantai kansanedustajat ovat tulleet töihin tulevaisuutensa puolesta lakkoilevien koululaisten ohitse tämä hallitusohjelma vastaa ilmastolakkoilijoille me olemme teidän rinnallanne teidän täytyy saada käydä koulunne rauhassa meidän aikuisten tehtävä on tehdä se mitä tarvitaan jotta ilmaston lämpeneminen saadaan pysäytettyä yhteen pilkku viiteen asteeseen ja me hoidamme siirtymän hiilineutraaliin suomeen oikeudenmukaisesti ja reilusti jos oppositiolta saa jotain toivoa niin kirittäkää meitä parempaan vaatikaa että teemme enemmän ja nopeammin myös luonnonsuojelussa on kyse elämänsuojelusta suojelemalla luonnon monimuotoisuutta suojelemme samalla ihmistä kuudennen sukupuuttoaallon torjuminen ei enää jää ilmastonmuutoksen jalkoihin hallituksen sadan miljoonan euron panostus luonnonsuojeluun on historiallisen suuri nyt suojellaan enemmän metsiä soita ja vesiä kuin koskaan aikaisemmin sillä nyt ymmärretään suomalaisen luonnon arvo arvoisa puhemies kuten pääministeri rinne hyvin totesi pohjoismaisessa hyvinvointivaltiossa taloutta hoidetaan ihmistä varten ei päinvastoin tämän hallituksen politiikkaa ohjaa eriarvoisuuden torjuminen hallitusohjelma vähentää köyhyyttä ja kaventaa tuloeroja perusturvaa korotetaan sosiaaliturvauudistus aloitetaan opintoraha sidotaan indeksiin ja ensimmäistä kertaa koskaan tavoite asunnottomuuden poistamisesta on kirjattu hallitusohjelmaan erityisen tärkeää on lapsiperheköyhyyden vähentäminen suomessa noin joka kahdeksas lapsi elää köyhyydessä ja tämä ei ole sattumaa tämä on seurausta sekä tehdystä että tekemättä jätetystä politiikasta siksi meidän onnistumisemme mitataan myös siinä miten me onnistumme nostamaan niitä kaikkein pienimpiä tämä hallitusohjelma rakentaa lapsi ja perheystävällistä suomea perheiden tukea ja matalan kynnyksen palveluita parannetaan ja lapsivaikutusten arvioinnista tulee nyt osa kaikkea päätöksentekoa arvoisa puhemies tehokkain keino puuttua eriarvoistumiseen on panostaa tasa arvoiseen koulutukseen koulutuksen tasa arvon on suomessa annettu rapautua jo vuosia oppimiserot kasvavat ja osaamistaso laskee tyttöjen ja poikien väliset erot lukutaidossa ovat suurempia kuin missään muussa länsimaassa meidän koululaiset edelleen maailman huippuja mutta poikamme tippuvat ja liian moni lapsi voi aivan liian huonosti silti koulutuksesta on leikattu vuosi toisensa jälkeen nyt koulutusleikkausten tie on tullut loppuunsa tämä hallitusohjelma panostaa koulutukseen koko oppimisen perusta rakentuu niillä oppimispolun ensimmäisillä askeleilla siksi tämä hallitusohjelma tavoittelee varhaiskasvatuksen osallistumisasteen nostamista ensin arvoisa kokoomus on kuitenkin korjattava se mikä aikaisemmin on rikottu siksi jokaisen lapsen tasa arvoinen päivähoito oikeus nyt palautetaan ja varhaiskasvatuksen ryhmäkokoja pienennetään maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeilua laajennetaan ja kaksivuotisen esiopetuksen pilotoiminen käynnistää sen tärkeän uudistuksen jolla lasten välisiä oppimiseroja kurotaan umpeen peruskoulun tasa arvoa ja laatua parannetaan ja tunnustetaan se ettei tänä päivänä pelkällä peruskoululla enää pärjää siksi me teemme kaikkemme jotta jokainen nuori tässä maassa saa toisen asteen koulutuksen oppivelvollisuusiän nosto kahdeksaantoista ikävuoteen on selvä viesti tämän puolesta samalla ryhdytään toimiin toisen asteen keskeyttämisten vähentämiseksi ja toisen asteen koulutuksen maksuttomuus etenee nuorten tekemän kansalaisaloitteen viitoittamalla tiellä arvoisa puhemies aina kun syrjintään syrjintään puututaan tai tasa arvoa edistetään alkaa internet kohista että nyt tasa arvo on mennyt liian pitkälle vihreissä on liikaa naiskansanedustajia hallituksessa on liikaa naisministereitä vihreistä kansanedustajista kirjoitetaan herkkuina vihreästä ministeristä prinsessana naisten pätevyyttä vähättelevät ja naisten määrää kauhistelevat kirjoitukset kertovat sen miksi feminismiä tarvitaan keskellä tämän mölinän helposti unohtuu että kansanedustajien enemmistö on edelleen miehiä kuten se on ollut koko eduskunnan vuotisen historian ajan samoin vaaleissa eduskuntaan nousseiden uusien kansanedustajien enemmistö oli miehiä joten ei hätää veljet te olette edelleen enemmistö hallitusohjelma ei väitäkään että tasa arvo olisi valmis vuosien hidastelun jälkeen perhevapaat vihdoin uudistetaan perusteettomia palkkaeroja ja raskaussyrjintää ehkäistään naisiin kohdistuvaan väkivaltaan puututaan ja turvakotipaikkoja lisätään raiskausmääritelmä muutetaan suostumuksen puutteeseen perustuvaksi translakia korjataan ja asevelvollisuuden uudistamista selvitetään toisin kuin viime kaudella ministerien sukupuolijakauma vastaa nyt tasa arvolain henkeä samalla ihmiskaupan uhreja autetaan perheenyhdistämistä helpotetaan ja kiintiöpakolaisten määrää nostetaan ihmisoikeusjärjestö amnesty onkin todennut että tämä hallitusohjelma on ihmisoikeusmyönteisin naismuistiin arvoisa puhemies tämä hallitusohjelma korjaa sitä mitä tässä maassa on rikottu se nostaa niitä joita on painettu alas se suojelee sitä mikä on kaikista arvokkainta tämä hallitusohjelma ei ole täydellinen mutta se on tämän maan historian vihrein ja feministisin se torjuu ilmastonmuutosta ja edistää tasa arvoa se nojaa sivistykseen ja uskoo koulutuksen kantavaan voimaan siksi vihreä eduskuntaryhmä kannattaa hallitusohjelman hyväksymistä

arvoisa herra puhemies liike on tärkeintä ei päämäärä näin eduard bernstein on vapaasti lainaten sanonut kun arvioidaan monen puolueen muodostaman koalitiohallituksen ohjelmaa on syytä seurata nimenomaan liikkeen suuntaa onko suunta parempaan vai huonompaan ennen eduskuntavaaleja vasemmistoliitto asetti avoimesti ja julkisesti tavoitteensa hallitukseen menolle ja kynnyskysymykset hallitukseen osallistumiselle teimme myös päätöksen että avaamme kaikille puolueen jäsenille mahdollisuuden sanoa sanansa hallitusohjelmasta neuvoa antavassa jäsenäänestyksessä suomalaisen demokratian ja puoluejärjestelmän näkökulmasta historiallisessa jäsenäänestyksessä peräti yhdeksänkymmentäseitsemän prosenttia äänestäneistä puolueen jäsenistä kannatti hallitukseen osallistumista

taka askelia ei juurikaan tarvinnut ottaa arvoisa puhemies eduskuntavaalit olivat muutosvaalit ne olivat myös ilmastovaalit ja kansalaiset kaikista ikäluokista ovat kertoneet että ilmastonmuutos on torjuttava nyt nyt on pakko tämä hallitus vastaa kansalaisten perusteltuun huoleen suomi on hiilineutraali vuonna

ja hiilinegatiivinen nopeasti sen jälkeen tämä tehdään sosiaalisesti ja alueellisesti oikeudenmukaisella tavalla huomioiden ihmisten erilaiset tilanteet haluamme olla maailman ensimmäinen fossiilivapaa hyvinvointivaltio näistä tavoitteista hyvät edustajat me kaikki oikealta vasemmalle voimme olla ylpeitä arvoisa herra puhemies viime vuosien epäoikeudenmukaisimpia päätöksiä on ollut niin sanottu aktiivimalli vastustimme aktiivimallia viimeiseen asti valitettavasti kaikki se kritiikki jota silloin esitimme aktiivimallia kohtaan on myös toteutunut aktiivimalli on tosiasiassa ollut passiivimalli jossa ihmiset ovat aktiivisesta työnhausta huolimatta ajautuneet entistä syvempään köyhyyteen ja toimeentulotukiloukkuun yhtään ihmistä aktiivimalli ei ole työllistänyt aktiivimallin kumoamiseksi myös kerättiin lähes ennätysajassa kansalaisaloitteen vaatimat allekirjoitukset mutta sekään ei saanut edellistä eduskuntaa kumoamaan nöyryyttävää ja epäonnistunutta aktiivimallia

aktiivimalli puretaan moni on kysynyt ja haluan vastata selvästi stm valmistelee jo mallin purkamista ja muutos viedään läpi niin nopeasti kuin on mahdollista huomioon ottaen hyvä lainsäädäntötapa ja kelan järjestelmien muutostarpeet arvoisa puhemies hallitusohjelman myötä ovat ohi myös vuodet jolloin perusturvan varassa olevilta pienituloisilta leikattiin punavihreän kansanrintaman myötä perusturvaan ja muihin etuisuuksiin tulee täydet indeksikorotukset lisäksi pienimpiin eläkkeisiin tehdään tasokorotus ja myös muihin perusturvan etuisuuksiin tehdään indeksikorotusten lisäksi pienet tasokorotukset työntekijöitä ja julkista taloutta rapauttanut niin sanottu kilpailukykysopimus ei jatku enää tämän vuoden jälkeen jatkossa julkisen puolen työntekijöille tulee lomarahat taas täysimääräisesti ja työehtosopimusneuvotteluissa ammattiliitot voivat neuvotella kompensaatiot kiky menetyksistä hallitus ei hakeudu vastakkain työntekijöiden kanssa vaan haluaa käydä rakentavaa vuoropuhelua ja tehdä kolmikantaista yhteistyötä arvoisa puhemies vanhustenhoidon ja hoivan törkeät laiminlyönnit ovat herättäneet oikeutettua raivoa ja kritiikkiä suorastaan rikollisia laiminlyöntejä on paljastunut pörssiyhtiöiden ja pääomasijoittajien omistamien yhtiöiden hoivakodeissa vaikka räikeimmät ja törkeimmät laiminlyönnit on nähty bisnestä tekevien yksityisten firmojen hoitokodeissa on ongelmia myös julkisella puolella hallitus vastaa vanhustenhoidon ongelmiin säätämällä lakiin vähintään nolla pilkku seitsemän henkilömitoituksen tässä ei ole kysymys lillukanvarsista tai desimaaleista vaan

huolta inhimillisestä vanhuudesta hoitajien määrä tulee kasvamaan asteittain suurin osa vanhuksista ei tarvitse kuitenkaan tehostettua laitoshoitoa mutta parempaa kotihoitoa kyllä siksi kotihoidon kehittämiseen ohjataan merkittävästi lisäresursseja palveluita tuottavien ja tilaavien kuntien tilannetta taasen helpottaa se että kunnille palautetaan valtionosuuksien kiky leikkaukset mikä merkitsee lähes miljardin euron lisäystä kuntatalouteen sote uudistus saadaan lopulta toteutettua tämän hallituksen aikana rohkeasti sanottu mutta nyt palaset ovat kasassa kun kokoomuksen hellimä yksityisiä terveys ja hoivajättejä suosinut bisnesmalli on heitetty romukoppaan yksityisten yritysten voitonmaksimoinnin sijaan nyt sote uudistuksen lähtökohdiksi on palautettu alkuperäiset tavoitteet terveyserojen kaventamisesta perusterveydenhuollon vahvistamisesta ja sosiaali ja terveyshoidon palveluketjujen yhteensovittamisesta arvoisa puhemies toissa vaalien alla kaikki eduskuntapuolueet antoivat koulutuslupauksen koulutuksesta ei enää leikata tästä lupauksesta tuli kuitenkin koulutuspetos kun kokoomuslaisen opetusministerin johdolla koulutuksesta leikattiin ennätyksellisesti nyt uuden opetusministerin li anderssonin johdolla lähdetään tekemään kunnianpalautusta koulutukseen subjektiivinen päivähoito oikeus palautetaan kaikille lapsille täysimääräisenä ja ryhmäkokoja pienennetään sekä selvitetään kaksivuotista esiopetusta koulutuspolitiikassa myös katsotaan rohkeasti tulevaisuuteen oppivelvollisuusikää nostetaan kahdeksaantoista vuoteen ketään ei päästetä putoamaan peruskoulun jälkeen vaan jokaisesta kannetaan vastuuta samalla myös toteutetaan viime kaudella eduskunnan enemmistön hylkäämä maksuton toinen aste oppivelvollisuuden pidentäminen on yksilötasolla merkittävä uudistus mutta myös yhteiskunnan tasolla pelkkä peruskoulu ei riitä enää nykytyöelämässä pelkän peruskoulun suorittaneista vain noin neljäkymmentä prosenttia on työllistyneitä meillä ei ole varaa syrjäyttää yhtään nuorta peruskoulun jälkeen aikoinaan skdl sdp ja keskusta ajoivat läpi peruskoulun joka on ollut suomalaisen yhteiskunnan suurin tasa arvottava tekijä kokoomus vastusti silloin kiihkeästi peruskoulua nyt kokoomus näyttää vastustavan samalla kiihkeydellä oppivelvollisuusiän pidentämistä koulutuspoliittista uudistusta joka nostaa osaamistasoa suomessa ja lisää koulutuksen tasa arvoa tasa arvon parantaminen on ollut aina kokoomuksen hampaissa myös korkea asteesta pidetään huolta indeksitarkistukset palaavat ja rahoitukseen tehdään myös pieni tasokorotus arvoisa puhemies hallituspolitiikan päätöksillä eriarvoisuus vähenee ja tuloerot pienenevät tämä on aivan keskeistä vasemmistoliitolle olisimme toki olleet valmiita tekemään vielä kunnianhimoisempaa veropolitiikkaa erityisesti osinkojen ja varallisuuden osalta hallitus tekee merkittäviä tulevaisuusinvestointeja raiteisiin ja ilmastokestävämpään suomeen hallitus investoi koulutukseen tutkimukseen ja tuotekehitykseen nämä ovat tulevaisuusinvestointeja mutta myös työllisyysinvestointeja arvoisa puhemies esitellyn hallitusohjelman myötä suomi tekee ihmisoikeusperustaista politiikkaa perusturvaa parannetaan ja aktiivimalli puretaan hallitus toteuttaa terveyseroja kaventavan ja palveluketjujen yhteensovittamista parantavan sote uudistuksen hallitus on asettanut ilmastopolitiikan raamit niin että se on linjassa asteen tavoitteen kanssa hallitusohjelma pitää suomen sotilasliittojen ulkopuolella ja varmistaa työehtosopimusten yleissitovuuden näillä perusteilla vasemmistoliiton eduskuntaryhmä kannattaa hallitusohjelman hyväksymistä

ärade talman arvoisa puhemies

jo tänään sen saavuttaminen vaatii asennetta ja määrätietoista politiikkaa tavoite on yhteinen useimmille eduskuntapuolueille toivon että se ei ole pelkästään hallituspuolueiden vaan myös opposition tavoite työllisyystavoitteen saavuttamisen tulisi olla meidän kaikkien yhteinen haaste tavoitteen saavuttamiseksi vaaditaan monia toimenpiteitä lisäämme työvoiman tarjontaa muun muassa työperäistä maahanmuuttoa helpottamalla parannamme suomalaisten yritysten mahdollisuuksia työllistää kansainvälisiä osaajia parantamalla ulkomaalaisten ulkomaalaisten opiskelijoiden mahdollisuuksia jäädä työskentelemään suomeen ilman panostuksia infraan emme saavuta seitsemänkymmenenviiden prosentin tavoitetta hallitus korottaa sen takia pysyvästi määrärahoja perusväylien parantamiseksi on kyse suomalaisten turvallisuudesta on kyse siitä että luodaan edellytyksiä asua koko maassa mutta on siitä että pidetään vientiväylät kunnossa toteutamme myös perhevapaauudistuksen joka lisää työelämän tasa arvoa parantaa työnantajien asemaa naisvaltaisilla aloilla ja lisää lasten ja perheiden hyvinvointia jo kymmenen vuoden ajan olemme peräänkuuluttaneet perhevapaiden uudistamista hallitus ei kutsu malliaan kuusi plus kuusi plus kuusi malliksi mutta ottaa merkittäviä askeleita siihen suuntaan kyse on tasa arvosta ja toimesta jolla pidemmällä tähtäimellä lisäämme kilpailukykyämme ja työllisyyttä oppositio on analysoinut hallitusohjelmaa laskemalla sanoja ja sivuja niin voi toki tehdä mutta se ei ole kovin syvällistä eikä älyllisesti kovin rehellistä katsokaa pikemminkin sitä mitä nostamme esille ja pidämme tärkeänä edellisen hallituksen ohjelmassa omistettiin tasa arvolle yksi lause yksi lause arvoisa puhemies se ei ole paljon se tämä hallitus ei ainoastaan toteuta perhevapaauudistusta vaan antaa tasa arvoasioille oman ministerisalkun koska tasa arvoa on pidettävä esillä arvoisa puhemies nostaako tämä hallitus tuloveroja ei me laskemme niitä hankaloittaako hallitus pienyrittäjien tilannetta ei heidän tilannettaan helpotetaan nostaako hallitus omistamisen tai yrittämisen verotusta ei esimerkiksi kiinteistöveroa tarkistetaan

arvoisa puhemies rkpn näkökulmasta hallitusohjelma on kokonaisuutena erittäin hyvä olemme käyttäneet neljä oppositiovuottamme hyödyksi arvomme näkyvät selkeästi uudessa hallitusohjelmassa monet uudistuksista ovat konkreettisia parannuksia suomalaisten arkeen viime syksynä ruotsalainen eduskuntaryhmä sanoi kesäkokouksessaan että eduskuntavaaleista tulisi koulutusvaalit nyt meillä on hallitusohjelma josta huokuu hyvin tietoinen ja voimakas panostus varhaiskasvatukseen koulutukseen ja tutkimukseen suunta on muuttumassa subjektiivinen oikeus päivähoitoon palautetaan ryhmäkokoja pienennetään pienennetään ja pilottijakso kaksivuotisesta esikoulusta toteutetaan hallituksella on selkeä tahto panostaa tutkimukseen kehitykseen ja innovaatioihin rkp näkee tärkeänä että yliopistokaupungeissa luodaan strategiset ohjelmat jotka ohjaavat julkista ja yksityistä innovaatiorahoitusta niin että seudut voimistuvat ja työllisyysaste nousee ja kuten hallitusohjelmassa lukee oppisopimuskoulutusta kehitetään jotta yhä useampi saisi sen kautta ensimmäinen työpaikkansa tai kouluttautuisi uudelleen

arvoisa puhemies suomi on avoin kansainvälinen maa länsimaisena demokratiana suomi edistää oikeusvaltioperiaatetta ja ihmisoikeuksia kahden kansalliskielemme suomen ja ruotsin myötä suomi on vahva osa pohjoismaita suomi on rakentava ja aloitteellinen toimija euroopan unionissa ja kansainvälisissä yhteisöissä kaikki tämä lukee hallitusohjelmassa myös hornet kaluston suorituskyky korvataan täysimääräisesti ja nato ovi pidetään auki nyt panostetaan oikeusvaltion kehittämiseen poliiseihin syyttäjälaitokseen ja tuomioistuimiin lähtökohtana on se että suomi tarjoaa turvapaikanhakijoille toimivan ja oikeudenmukaisen järjestelmän koska vain silloin järjestelmä tuottaa perusteltuja oikeita päätöksiä turvapaikanhakija saa oikeuden käyttää avustajaa turvapaikkapuhuttelussa olennaista on myös perheenyhdistämistä koskevien tulorajojen tarkistaminen

mutta on selvä että haasteita on suomen kaltainen maa on riippuvainen ympäröivästä maailmasta tämä tarkoittaa myös että hallitus voi joutua muuttamaan suunnitelmiaan vaalikauden aikana ruotsalainen eduskuntaryhmä on vakuuttunut siitä että jos on tarve tämä hallitus kykenee reagoimaan ja toimimaan niin että meidän yhteiset päämäärämme saavutetaan amerikkalaisen tutkijan peter sengen tapaan uskon että voidaksemme kehittää yhteiskuntaamme meidän tulee käydä avointa ja vilkasta keskustelua siitä mitä koemme olevamme juuri nyt mitkä ovat meidän arvomme ja mitä haluamme olla viiden kymmenen vuoden päästä kun tiedämme mitä haluamme saavuttaa voimme suunnitella miten tavoitteeseen päästään monessa maassa ääriliikkeet nostavat päätään isossa osassa eurooppaa oikeusvaltio on uhattuna liian usein politiikan suunnaksi valitaan peruuttaminen etenemisen sijaan torjuminen hyväksymisen sijaan liian usein politiikkaa ohjaa erilaisuuden pelko ja uhkakuvien maalaaminen nämä ilmiöt ovat todellisia uhkia joita meidän tulee ymmärtää ja joita vastaan meidän tulee toimia askel kerrallaan siksi tulevaisuutta pitää rakentaa ruotsalainen ruotsalainen eduskuntaryhmä ja rkp ovat vakuuttuneet että tämä hallitusohjelma on askel siihen suuntaan askel oikeaan suuntaan siksi ruotsalainen eduskuntaryhmä kannattaa hallitusohjelman hyväksymistä

arvoisa puhemies viimeiset pari vuotta olemme eläneet nousukauden aikaa talous on kehittynyt positiiviseen suuntaan ja työllisyysluvut ovat parantuneet tästä ei kuitenkaan valitettavasti ole asiantuntijoiden mukaan muodostumassa mitään uutta normaalia talouskasvu ei näytä viimeisimpien muun muassa juuri tänään tulleitten suomen pankin ennusteiden mukaan yltävän kahteen prosenttiin eikä työllisyyden kasvu ole niin ripeää kuin mitä toivotaan hallitusohjelman oletuksena kuitenkin on viimevuotisen suunnan pitkin vaalikautta ohjelma on kokoelma tavoitteita ja toiveita mutta monesta niistä puuttuvat uskottavat ratkaisut ja hintalappu hallitusneuvotteluiden ilmiöpohjainen työskentelytapa näköjään johti siihen että pilvilinnoja rakentui oikein urakalla valitettavasti myös kolmen miljardin tulevaisuusinvestointeihin on kirjattu suuri joukko ihan normaaleja menoja syömävelkaa on turha naamioida investoinneiksi vaikka se tietenkin paperilla paremmalta näyttää

tuotantorakenteeltaan on tunnetun suhdanneherkkä työttömyyden kautta huoltosuhteen entistäkin suurempi heikentyminen vaikuttaa ikääntyvään suomeen enemmän kuin moneen muuhun maahan siksi on niin vaarallista että etukäteen sitoudutaan suuriin menonlisäyksiin joiden toivotaan hoituvan ylioptimistisen kasvun ja työllisyyden myötä maailmalta puhaltavat tuulet näyttävät onko hallitus ja sen ohjelma vielä sortuva korttitalo arvoisa puhemies julkisen talouden pitkäjänteistä kehittämistä ei tulisi nyt laiminlyödä sillä kestävyysvajeen korjaaminen kuten myös suomalaisten ikärakenne ja suhdannemuutokset vaativat pitkän tähtäimen kestäviä ratkaisuja suunnitelmat valtion omistusten myymisestä osin pysyvien menojen kattamiseksi on lyhytkatseista kdn mielestä hallitusohjelman veropolitiikka rankaisee myös kohtuuttoman paljon työssä käyviä keskituloisia eikä ohjelma myöskään edistä koko suomen pitämistä asuttuna suunnitellut veronkiristykset tulevat rokottamaan muun muassa autoa työmatkoilla tarvitsevia haja asutusseutujen ihmisiä onko uusien ilmasto ja kiinteistöverojen maksumiehinä se joukko joka on jäänyt jumiin vanhojen lämmitysratkaisujen kanssa vaikeasti kaupaksi meneviin taloihin valitettavan paljon siinä joukossa on ikäihmisiä joiden vappuviisikymppinen on nopeasti huvennut kasvaneisiin kiinteistökuluihin arvoisa puhemies kristillisdemokraatit kannamme huolta erityisesti lapsiperheiden tulevaisuudesta paljon puhuttu syntyvyyshaaste ja lapsiystävällisen yhteiskunnan rakentaminen näkyvät hallitusohjelmassa kuitenkin valitettavan vähän pidämme sinällään hyvänä lapsilisän nostamista monilapsisten perheiden kohdalla sekä yksinhuoltajalisäkorotusta mutta nämä lisäykset kohdistuvat loppujen lopuksi melko pieneen ryhmään entä ne monet muut yhden viiva kolmen lapsen perheet joita määrällisesti on kuitenkin kaikkein eniten nyt tarvitaan yhteiskunnan läpileikkaavaa lapsiystävällistä politiikkaa vastaavasti hallituksen translain muutos jossa sukupuolen vaihtaminen eriytetään lääketieteellisestä arviosta ja hoidoista henkilön omaan ilmoitukseen ja kokemukseen perustuvaksi ei myöskään tue lapsen etua isyyden ja äitiyden käsitteet halutaan murentaa lapsen synnyttävä äiti voi siis olla juridinen mies tai vastaavasti juridinen nainen voi olla lapsen biologinen isä kd katsoo ettei pienen vähemmistön subjektiivinen kokemus omasta sukupuolesta ole peruste muuttaa äitiyteen ja isyyteen liittyvää lainsäädäntöä arvoisa puhemies hallitus on pidentämässä oppivelvollisuutta toisen asteen koulutukseen tavoite sinällään vähentää väliinputoajia on tietysti erittäin kannatettava ja välttämätön meillä on liian paljon nuoria jotka jäävät jo peruskoulun jälkeen ulkopuolelle mistä me kristillisdemokraatit kannamme isoa huolta valitettavasti tämän ratkaisun myötä rahaa ohjautuu eniten niille joiden opinnot sujuvat kyllä muutenkin tarkoituksenmukaisempaa olisi ollut kohdistaa näinkin merkittävästä resurssoinnista suoraan tukitoimiin erityisopetukseen kuten myös perusopetuksen ryhmäkokojen pienentämiseen jo nyt monella toisen asteen opiskelijalla on puutteelliset valmiudet opiskeluun peruskoulusta valmistuttua arvoisa puhemies on pakko myöntää että on ollut myös mielenkiintoista nähdä kuinka niin monet vaalilupaukset ovat reilun kuukauden sisällä vaaleista unohtuneet mitä sanoo opiskelija jonka opintorahaa taloussanomien mukaan vasemmisto lupasi nostaa välittömästi sadallayhdellä eurolla kuukaudessa mutta nyt lisäys onkin vain pienen leipäpussin hinnan verran noin yksi pilkku viisi euroa kuukaudessa eihän uupumaan jää kuin vajaa satanen toinen satanen joka on hallitusneuvotteluissa kutistunut on tietysti se demareiden kuuluisa vappusatanen joka on nopeasti pienentynyt viiteenkymppiin ja saajien määräkin murto osaan alkuperäisestä

mielikuvia joiden kangastuksiin valitettavan moni uskoo rinteen hallitus nostaa työttömyysturvaa kahdellakymmenellä eurolla ja väittää sillä korjanneensa eriarvoisuuden se on verottomana kuusitoista euroa eli puoli euroa per päivä myllypuron leipäjonossa voi olla eri näkemys siitä korjataanko tällä riittävästi eriarvoisuutta sentään vuoden kaksituhattayksitoista hallitus jossa kd oli mukana korjasi perusturvaa sadalla eurolla arvoisa puhemies kd löytää hallitusohjelmasta toki myös kannatettavia asioita pienituloisille suunnatut veronkevennykset ja näyttäisi myös siltä että kristillisdemokraattien sotu malliin on perehdytty ja uudistusta viedään niillä askelmerkeillä parlamentaarisesti eteenpäin vastaavasti vanhusasiainvaltuutetun viran perustaminen jota moni kd aktiivikin on ollut kansalaisaloitteella edistämässä saa meiltä täyden tuen hoitajamitoitus ja kirjaukset koti ja omaishoidon kehittämisestä ovat myös asioita joiden toteutumista tarkasti tullaan seuraamaan vanhusten huolta ei tule nyt unohtaa vaan vaalien alla pidettyjen korulauseiden tulee muuttua käytännön teoiksi on myös huomata että hallitus haluaa panostaa turvallisuuteen poliisien määrän lisäämisen ohella uskottavan puolustuksen turvaaminen jatkossakin edustaa suomalaisten tahtoa siksi on hyvä että suomen historian vasemmistolaisin hallitus tulee puolustushankinnoissaan toteuttamaan tarvittavat uudistukset ja näkee että se on myöskin panostamisen arvoista arvoisa puhemies suomi tarvitsee yrittäjyyttä työpaikat joita hallituskin haluaa lisätä eivät synny tyhjästä muun muassa järkevästi kohdennetuilla yritystuilla mahdollistetaan suomen kannalta keskeisten alojen ja työpaikkojen pysyminen täällä vastaavasti järkevällä verotuksella tuetaan yritystoiminnan syntyä ja kasvua hallituksen kunnianhimoinen hiilineutraalisuustavoite voi kääntyä itseään vastaan jos laiminlyömme omaa omaa puhdasta teollisuuttamme ja samalla tulemme ulkoistaneeksi päästömme enemmän saastuttaviin maihin esimerkiksi ruotsissa uudistuksen toteuttamiselle on annettu kymmenen vuotta enemmän aikaa lisäksi epävarmuus vallitsee päästökauppakompensaation jatkosta meidän tulee kehittää omaa tutkimusta ja tuotekehitystä teknologisten ratkaisujen avulla voimme parhaalla mahdollisella tavalla vastaamassa ilmastonmuutokseen suomi tarvitsee myös omavaraisuutta kotimaisen maatalouden jatko tulee turvata sillä leipä ei todellakaan kasva kaupan hyllyillä kotimainen tuotanto ja lähiruoka ovat myös ekoteko ilmastolle maatalouden ratkaisut ovat eu puheenjohtajuuskaudellamme kohtalon kysymyksiä ja sillä vakavuudella ne on hoidettava täytyy vain toivoa että eun rahoituskehystä kasattaessa hallitusohjelman epäselvät kirjaukset eun uusille omille varoille eivät tarkoita päänavausta eun verotusoikeudelle vai miten lause omien varojen sopii laaja alainen kansainvälinen verotus paremmin kuin kansallinen pitäisi oikein tulkita arvoisa puhemies nyt siis tarvitaan kestäviä ja tulevaisuutta rakentavia ratkaisuja tuore jääkiekon mm kulta osoittaa hyvin että nöyrällä asenteella ja hyvällä yhteistyöllä vaativissakin paikoissa pärjätään menestykseen ei ole oikotietä tulevaisuutta on rakennettava vastuullisesti ei pelkkien toiveiden ja epätodennäköisten odotusarvojen varaan arvoisa puhemies edellä olevan perusteella esitän seuraavaa epäluottamuslausetta pääministeri rinteen hallitusohjelma ei rakennu kestävälle talouspohjalle vaan se pohjautuu epärealistisille odotuksille talouden ja työllisyyden kehityksestä julkisten menojen huonosti kohdennetut pysyvät lisäykset mittava omaisuuden myynti ja velkaantuminen vaarantavat julkisen talouden tasapainon ja siten mahdollisuuden pitää huolta heikoimmassa asemassa olevien perusturvasta ja palveluista hallitusohjelma ei myöskään paranna suomalaisen teollisuuden ja yrittämisen toimintaedellytyksiä eikä lisää suomen houkuttelevuutta investointikohteena tällä perusteella eduskunta toteaa ettei hallitus nauti eduskunnan luottamusta

puhemies

se lähti mm kisojen suoritukseen mutta se teki uskomattoman suorituksen nyt epäilen suomen hallituksen mahdollisuuksia sen ohjelmaan sisäänrakennetut oletukset ja toiveet eivät tule kestämään toivottavasti olen jälleen väärässä pelataan kuitenkin kisat ensin ja annetaan uudelle hallitukselle mahdollisuus kehutaan ensin sen vahvuuksia

todeta että hallitusneuvottelijoina toimineet puolueet kysyivät omilta jäseniltään mielipidettä prosessin aikana ja myös prosessin lopputuloksessa näin ollen he osallistivat enemmän ihmisiä mukaan minkä myötä saivat vahvemman tuen taakseen politiikka tarvitsee ihmisten ja päätöksenteon välisten uusien vuorovaikutusmenetelmien etsimistä ja kokeilemista politiikka on varten eikä toisin tähän liittyen hallitus lupaa uudistaa myös parlamentaarisen komitean työskentelyn se vastaa tulevien vaalikausien suurten rakenne ja muiden uudistusten vaihteluista tällainen komiteatyö tukee liike nytin toimintatapaa sillä yhteiskunnallisesti merkittävien asioiden valmisteluun kootaan valtiollisten instituutioiden lisäksi puolueet asiantuntijat tutkijat kunnat yritykset ja yhteisöt sekä muut kansalaiset arvoisa puhemies hallituksella on paljon hyviä linjauksia lasten ja nuorten aseman parantamiseksi ja tieteen ja tutkimuksen lisääntymiseksi se on iso syy sille miksi hallitusta pitää myös tukea samoin ilmastonmuutos sai ennen vaaleja paljon julkisuutta ja nyt on annettu luvatusti suuria lupauksia nyt opposition ja kaikkien yhteiskunnallisten toimijoiden on pidettävä huoli siitä että ne toteutuvat haluan myös kiittää keskustaa siitä että he pitivät neuvotteluissa yrittäjien puolta muuten olisi vasemmiston vuoksi syntynyt yrittäjien kannalta liian huonoa jälkeä sitten niitä epäilyjä jos hallitus aikoo päästä yhteiseen tavoitteeseen on sen päästävä keskenään yhteisymmärrykseen siitä mitä se se haluaa yksi sanoo että hakkuita ei voida tehdä kaikkiin suunniteltuihin sellutehtaisiin toinen sanoo että voi tästä pitää tulla selkeä viesti mikä on mahdollista ja mikä ei jotta yritykset tietävät mitä on tulossa kun he suunnittelevat laajennuksia liikenne ja viestintäministeri sanna marin on sanonut että jos turvapaikkahakemus evätään ja kielteisen päätöksen saaneita ei saada suomesta pois voi heille tarjota työtä miten on mahdollista että laittomasti maassa oleskeleville oleskeleville tarjotaan töitä tämä luo kannustimen hakeutua suomeen käyttämällä turvapaikanhakumekanismia väärin ja vain tekosyynä työpaikan saamiseen pääministeri rinne sanoi ettei uusi hallitus leikkaa ja valtiovarainministeri lintilä sanoo että kyllä muuten saattaa leikata ruotsalaiset sanovat että ruotsin kieli tulee pakolliseksi ylioppilaskirjoituksissa keskustan kansanedustaja markus lohi sanoo että se on ehkä huono juttu pitää uudelleen harkita hoitajamitoituksesta sanottiin että se tullaan panemaan toimeen nyt ei ole varmuutta koska se pannaan toimeen ja millä tavalla se pannaan toimeen vappusatanen muuttui viisikymppiseksi arvoisa puhemies yhteisen suunnan lisäksi hallitus tarvitsee pienen esimerkin ansaintalogiikasta minulla oli yhdeksänkymmentä luvulla kaveri joka teki keittiöremontin ja rahoitti sen myymällä koneen osakkeita siitä tuli maailman kallein keittiö ja niin voi tulla myös niistä kalusteista joita ollaan hankkimassa suurlähetystöihin valtionyhtiöiden omistuksia myymällä valtionyhtiöiden myynti on hyväksyttävää jos se on tuottavaa esimerkiksi kahden miljardin edestä omistusta nesteessä tuottaa joka vuosi sataviisikymmentä euroa osinkoa onhan se hullua laittaa omistuksessa kiinni oleva raha sellaiseen joka ei tuota hallitusohjelman talouslinja on kunnianhimoinen ja toiveikas työllisyystavoite on epärealistinen ilman merkittävää talouskasvua ja työllisyyttä parantavia uudistuksia suhdanteet vaikuttavat enemmän kuin toimenpiteet ja ne eivät näytä hallituksen kahden prosentin vuotuinen talouskasvu on kaukana todellisuudesta ja esimerkiksi op ryhmä ennustaa vain nolla pilkku kahdeksan prosentin kasvua ensi vuodeksi kun tähän lisätään vielä sopimukseton brexit menee se pahimmillaan lähelle nollaa työllisyysasteen nousu riippuu toimistamme emmekä voi sälyttää vaikeuksia ulkomaailman syyksi meillä on moraalinen velvollisuus ja vastuu hoitaa meidän vanhenevaa väestöä joka on ollut mukana rakentamassa tätä maata sitä varten tarvitsemme entistä enemmän ihmisiä töihin arvoisa puhemies liike nyt eduskuntaryhmä esittää tärkeän huomion edellinen hallitus on korostanut saaneensa talouden tasapainoon kun se oli kahdeksansataa miljoonaa euroa ylijäämäinen todellisuus ei ole ihan näin sillä valtio myi yhdellä pilkku seitsemällä miljardilla omaisuutta valtion kehitysyhtiö vakeen sekä nesteen ja muiden osakkeita siten että tulos parani kaksi pilkku kaksi miljardia eli normaalina vuotena alijäämä olisi ollut miljardin luokkaa tämä uuden hallituksen pitää huomioida en voi ymmärtää miksi valtio ei tee konsernin tilinpäätöstä silloin toiminta olisi läpinäkyvämpää niinhän kaikki kaupungit ja kunnat ovat tehneet ja tekevät esimerkiksi helsingin konsernitilinpäätös näyttää lähes kuusisataa miljoonaa voittoa konsernitilinpäätöksen myötä kansanedustajille mutta myös veronmaksajille syntyy selkeämpi ja avoimempi kokonaiskuva valtion taloudellisesta ja todellisesta tilasta sekä sen kehityksestä hallitusohjelmasta ei löydy kertaakaan sanaa tase liike nyt eduskuntaryhmän mielestä tällä hallituskaudella on tehtävä konsernilaskentaa ja laadittava konsernitilinpäätös valtion tilasta kattavamman kokonaiskuvan muodostamiseksi lopuksi pari kehotusta yksi tunnin tunnin juna on lanseerattu uutena mutta vanha hallitus aloitti jo sen valmistelun ei ole kovin tyylikästä viedä kunniaa toisilta kaksi maakuntamalli on siitä ihmeellinen malli että melkein kaikki puolueet ovat sitä jossain vaiheessa kannattaneet ja jossain vaiheessa vastustaneet melkein kaikki minä sanoin oikea ratkaisu on panna se nyt valmisteluun arvoisa puhemies hallitusohjelma on hyvin kunnianhimoinen paljon hyviä lupauksia nyt odotamme niiden toteutumista suomi on hieno maa meidän velvollisuutemme on jättää myös tuleville sukupolville yhtä hieno kotimaa sen teemme yhdessä liike nyt uskoo että ratkaisujen löytäminen edellyttää että tulemme toisiamme vastaan sen eteen meidän kaikkien on löydettävä yhteinen tie arvoisa puhemies liike nytin eduskuntaryhmä tukee hallitusta ja hallitusohjelmaa niille molemmille on annettava mahdollisuus

pidetty myönnän nyt pääministerille mahdollisuuden puheenvuoroon sen jälkeen siirrytään vastauspuheenvuoroilla käytävään debattiin jossa ryhmäpuheenvuoron pitäneet voivat käyttää kahden minuutin puheenvuorot muut tiivistävät asiansa yhden minuutin puheenvuoroiksi tämän debatin aikana myös ministereille harkitusti voidaan myöntää kolmen minuutin puheenvuoroja debattiin käytetään kaikkiaan yksi pilkku viisi tuntia pääministeri

arvoisa puhemies kiitoksia tärkeistä puheenvuoroista hallitus ja pääministeri kuuntelivat kovin tarkkaan erityisesti oppositiolta tullutta kritiikkiä ja näkemyksiä aika laidasta laitaan nuo kritiikin kritiikin säilät heiluivat tuossa keskustelussa että vain heinäsirkat puuttuvat ja välillä taas tuntui että se on rakentavaa asiallista kritiikkiä joka haluaa keskittyä asioitten rakentamiseen oikealla tavalla haluan todeta tähän että ruuan hinta ei todellakaan nouse hallituksen päätöksillä haluan todeta että tämä hallitus on selkeästi enemmistöhallitus vaaleissa yksi pilkku seitsemän miljoonaa ihmistä äänesti näitä puolueita jotka nyt muodostavat hallituksen ja eduskunnassa on sataseitsemäntoista kansanedustajaa jotka tukevat tämän hallituksen muodostamista ja ohjelmaa tämä käytännössä tarkoittaa sitä että tällä hallituksella on vahva parlamentaarinen tuki eduskunnassa todella tyytyväinen siitä että tämä työskentely joka tehtiin säätytalolla kolmen ja puolen viikon aikana nosti sellaista yhteistä ymmärrystä eri tilannekuvista jonka pohjalta sitten voitiin rakentaa semmoinen hallitusohjelma jossa viisi aika erilaista puoluetta kykenee yhteistoimintaan uskon että hyvinkin vahvalla yhteisellä arvopohjalla tietyistä lähtökohdista jokaisella puolueella me emme ole yhtä puoluetta me olemme viisi erilaista puoluetta jotka yhdessä toimien pyrkivät viemään asioita eteenpäin totean vielä että koulutukseen tämä hallitus tulee laittamaan vaalikauden aikana pysyviä menoja vajaa siis tämän vaalikauden aikana pysyviä menoja lisätään miljardilla eurolla vähän vajaalla ja yhteensä menoja lisätään tulevan vaalikauden aikana reilu kaksi miljardia euroa koulutukseen nämä ovat niitä lukuja jotka löytyvät suoraan tuolta hallitusohjelmasta sitten haluaisin todeta sen että ansiotuloverotus kevenee pieni ja keskituloisilta ihmisiltä hallitusohjelman mukaisesti siis kevenee pieni ja keskituloisilta ihmisiltä se tarkoittaa sitä että

pienituloisten ja keskituloisten eläkeläisten palkansaajien ja yrittäjien verotus tulee keventymään haluan todeta että tämän hallituksen veropolitiikka on tuloeroja kaventavaa se tarkoittaa sitä että kolme ylintä tulodesiiliä maksavat pikkusen lisää veroja ja siitä alaspäin seitsemän tulodesiiliä maksavat vähemmän veroja mutta myöskin myöskin ottaen huomioon perusturvaan liittyvät korotukset se tarkoittaa käytännössä sitä että tämä parantaa pienituloisten ja keskituloisten suomalaisten asemaa merkittävästi sitten haluan todeta kun edustaja orpo nosti esille tämän ulko ja turvallisuuspolitiikan kokonaisuuden että tämä on käyty tasavallan presidentin kanssa läpi ennen kuin tätä kokonaisuutta hyväksyttiin ja tasavallan presidentti pitää tätä linjakkaana suomen linjan mukaisena paperina sitten haluan vielä todeta omaan puheenvuorooni yhteenvetona että hallituksen talouspolitiikka perustuu siis sille että työllisyysaste saadaan nousemaan seitsemäänkymmeneenviiteen se tarkoittaa sitä että julkisen talouden tasapainosta on yksi pilkku yhdeksän miljardia euroa vuonna kaksituhattakaksikymmentäkolme kiinni siitä onnistuuko tämä hallituksen tavoite se tarkoittaa sitä että plus kuusikymmentätuhatta työpaikkaa uutta työllistä pitää saada lisää hallituksella on selkeät kirjaukset siitä millä tavalla tähän tavoitteeseen lähdetään kulkemaan meillä ei kuten ei edelliselläkään hallituksella ole yksittäisiä keinoja tällä hetkellä me haluamme käydä läpi nämä keinot sillä tavalla että mikään keino ei ole poissuljettu näissä vaihtoehdoissa mikään keino ei ole poissuljettu kaikki käydään läpi haetaan se plus työpaikkaa mielellään vähän enemmänkin koska meidän hyvinvointivaltiomme tulevaisuus riippuu siitä miten saadaan työllisyysastetta kehittymään ikärakenne on sellainen että kestävyysvajetta voidaan torjua vain ja ainoastaan sillä että työllisyysaste lähtee nousemaan sen lisäksi pysyviä menoja rahoitetaan verotusta muuttamalla tämä verotuksen kokonaisuus on noin miljoonaa euroa lisää veroja jotka tulevat haittaveroista tupakasta alkoholista virvoitusjuomista joiden kiristyvä verotus kompensoidaan pieni ja keskituloisille keventämällä verotusta kaksisataa miljoonaa euroa kaksisataa miljoonaa euroa tämän hallituksen lähtökohta on se että pysyviä menoja ei lisätä ilman että on tietoja pysyvistä tuloista eikä rakenneta tuulentupaa sillä tavalla että työllisyysastepäätökset perustuvat joihinkin epämääräisiin oletuksiin vaan niiden pitää olla valtiovarainministeriön laskelmien pohjalta varmistettuja lukuja jotta niitä voidaan ottaa huomioon

nyt avataan mahdollisuus vastauspuheenvuoroilla käytävään debattiin

ja olennaisin päätös on se että suomi viedään nyt vuosien jälkeen leikkauslinjalta uudistus ja kehittämislinjalle arvoisa puhemies arvoisa oppositio nyt koulutuksesta ei leikata niin kuin kokoomuksen johdolla tehtiin nyt koulutukseen ja osaamiseen satsataan ja panostetaan arvoisa puhemies ikäihmiset ovat tämän maan voimavara he ovat rakentaneet tämän suomen meille meidän velvollisuutemme heistä huoli ja sen takia arvoisa oppositio vanhusten hoiva ei ole tälle hallitukselle säästökohde niin kuin se oli valtiovarainministeri orpolle tälle hallitukselle vanhusten hoiva on voimavara me laitamme sen kuntoon puutumme epäkohtiin ja vihdoin satsaamme myös kotihoitoon ja hoitajamitoitus kirjataan lakiin arvoisa puhemies nyt tässä keskustelussa oppositio toisaalta kritisoi että nämä koulutuspanostukset ovat riittämättömiä tai panostukset vanhusten hoivaan ovat riittämättömiä tai ne tulevat liian liian myöhään toisaalta sitten kritisoidaan että hallitus käyttää nyt liikaa resursseja hyvinvointiyhteiskuntaan arvoisa oppositio kumpi se nyt on käyttääkö hallitus nyt koulutukseen liian vähän siis jolla paikataan niitä kokoomuksen johdolla tehtyjä leikkauksia vai liikaa se mistä oppositio ja kokoomus eivät puhu on se että kun tämä hallitus panostaa pohjoismaisen hyvinvointivaltion yhteiskunnan perustoimintoihin niin oppositiokokoomus olisi käyttänyt miljardi euroa hyvätuloisia suosivalla tavalla tuloveronkevennyksiin ja tässä on arvoero tässä on arvovalinta

olemme jo näin lyhyessä hallitustaipaleessa huomanneet että vallassa oleva sosiaalidemokraatti ei luovu tippaakaan omista etuuksistaan vaan päinvastoin omat etuudet oma palkka vain nousee niin kuin nousi pääministeri rinteen palkka sen sijaan käsi käy kyllä ahkerasti duunarin taskussa ja sosiaalidemokraatti pyrkii näyttäytymään suurena hyväntekijänä jakaessaan muiden rahoja keskiluokkaisen työtä tekevän rahoja vasemmistoliiton ilo hallitukseen lähdöstä hieman huvitti sillä vasemmistoliiton takinkääntö oli kyllä salamannopea sitä sitä eivät välttämättä ihan kaikki edes huomanneet nimittäin nyt ollaan hymyssä suin myymässä valtion omaisuutta kun vain päästiin ministeriauton takapenkille uskomatonta keskusta puhui tässä hyvin ylevästi koko suomen tasapuolisesta kohtelusta ja samanaikaisesti nostetaan bensan hintaa bensaveroja kuulkaa kaikki eivät voi asua keskustassa osa ihmisistä joutuu kulkemaan ja käyttämään autoa vihreiden ryhmäpuheessa ihmetytti jälleen tämä että moderni feministi käyttää jatkuvasti naiskorttia naiskorttia pelataan lähes joka argumentissa joka käänteessä uhriudutaan vedoten siihen että minä olen nainen ja että nainen olisi heikommassa asemassa millä logiikalla suomalainen naiskansanedustaja tai suomalainen naisministeri on heikommassa asemassa millä logiikalla täysin naisvaltainen hallitus on nyt sitten se tasa arvoinen hallitus kysynpähän vaan

arvoisa arvoisa herra puhemies kuten puheenvuorossani totesin niin onhan tässä hallitusohjelmassa ihan valtavasti hyvää paljon kannatettavia tavoitteita ja erinomaisia asioita on kaksi ongelmaa ensimmäinen on se että siellä on kaikki mahdolliset hyvät ja kaikkia ei pystytä millään toteuttamaan eivät riitä rahat eikä riitä hallituksen energia vaikka olisi millainen joukko avustavaa henkilökuntaa tästä puuttuu siis strateginen ote kun kaikki on rakennettu sille toiveelle että meillä on satatuhatta työllistä enemmän kuin tänään ja on perustettu sille ajatukselle että talouskasvussa se niin sanottu normaali olisikin normaali on kahden prosentin luokkaa ja tänään me olemme kuulleet mitä suomen pankki ennustaa että talouskasvu hiipuu hiipuu hyvin huolestuttavalla tavalla tällä hetkellä niin tämä ei ole yksinkertaisesti mahdollista nämä edustaja lindtmaninkin täällä mainitsemat hyvät asiat on rakennettu hiekalle ja tästä me olemme huolissamme ja kun tämä kaikki on ollut tiedossa ekonomistit ovat kauhuissaan ja ovat varoitelleet että ei talouspolitiikkaa voi tällä tavalla rakentaa näin tekee hallitus joka itse kirjoittaa että päätösten pitää perustua tutkittuun tietoon niin miksi ette välitä ekonomistien ja talousasiantuntijoiden puheista tosiasia on se että todelliset hallitusneuvottelut tullaan ilmeisesti käymään elokuussa kaksituhattakaksikymmentä koska pysyvät menot tehdään vasta kun on pysyvät tulot niin sanoi pääministeri rinne juuri äsken eli jos ei ole työllisyystoimia ei ole yhden pilkku kahden miljardin lisämenojakaan käytössä näin minä tämän uskon ja kuuntelin onko tämä näin toinen kysymys on kun te valtiovarainministeri lintilä kerroitte helsingin sanomien haastattelussa että kolmen miljardin tulevaisuusinvestoinnit jotka siis tosiasiassa ovat pysyviä menoja leikataan pois kolmen vuoden jälkeen niin onko todella näin se on tietenkin vastuullista taloudenpitoa mutta se kuvaa sen bluffin joka tässä on te jätätte sen vastuun seuraavalle hallitukselle
edustaja kurvinen kaksi minuuttia
arvoisa rouva puhemies ensinnäkin pitää sanoa edustaja taviolle että välillä kun kuuntelen teidän puheitanne niin oletteko te lukenut tätä hallitusohjelmaa ollenkaan en oikein tunnista teidän tulkaa hakemaan täältä jos jos haluatte käydään nyt pari kokonaisuutta läpi näistä oppositioryhmien puheenvuoroista ensinnäkin talouden osalta uusi hallitus on sitoutunut siihen että vaalikauden lopussa julkinen talous kokonaisuudessaan on tasapainossa ja siitä pidetään kiinni siitä pidetään kiinni kaikin keinoin ja sen pohja on meidän mielestämme se että meidän on saatava työllisyys nousemaan kukaan ei uskonut viime vaalikauden alussa paitsi tietysti ehkä me keskustalaiset mutta juuri kukaan muu ei uskonut että voidaan nostaa seitsemäänkymmeneenkahteen työllisyysaste ja nyt samalla tavalla ilmeisesti ei siellä oikealla uskota että voidaan nostaa prosenttiin työllisyys se on se on välttämätöntä ja ja on välttämätöntä jatkaa siitä eteenpäin mukaan otetaan myös ammattiyhdistysliike työmarkkinaosapuolet ja mielestäni tämä on myös myönteinen haaste ay liikkeelle ja myös työnantajille että nyt pitää yhdessä löytää niin kovia kuin pehmeitä keinoja siihen että saadaan suomalaiset paremmin työn syrjään kiinni

täynnä välillisten verojen kulutusverojen valmisteverojen kiristyksiä joita vaaleissa olette esittäneet työtä tekeville suomalaisille sitten muutama sana maahanmuuttopolitiikasta tahdon oikaista sen väitteen että jollakin tavalla hallitus olisi tekemässä täyskäännöstä maahanmuuttopolitiikassa näin ei ole me jatkamme yleiseurooppalaisella yhteispohjoismaisella linjalla ja jo nyt nähdään turvapaikanhakutilastoista että suomi ei ole erityisen vetovoimainen kohde turvapaikanhaulle palautussopimuksia viedään eteenpäin palautukset toimeenpannaan me tarvitsemme työperäistä maahanmuuttoa töihin päässyt maahanmuuttaja on kotoutunut maahanmuuttaja näin minä väitän ja hyvät perussuomalaiset te ette viime vaalikaudella edes yrittäneet saada teknistä valvontaa turvapaikanhakijoille tarvittaessa me saimme sen läpi

lähes jokaisessa ryhmäpuheessa sanotaan että nyt käytetään aivan liian paljon rahaa aivan liian paljon rahaa ja samaan aikaan syytetään hallituspuolueita siitä että ei käytetä tarpeeksi paljon rahaa että pitäisi käyttää vielä enemmän rahaa niin hiukkasen tämä tuntuu nyt olevan hakusessa itse ajattelen että meillä on nyt hallitusohjelma jossa ilmastonmuutos otetaan vihdoin tosissaan luontoa suojellaan koulutukseen panostetaan nuorten syrjäytymiseen puututaan köyhyyttä lähdetään vähentämään meidän kaikkien pitäisi olla iloisia iloisia siitä että meillä on mahdollisuus tehdä tällaista politiikkaa ja ylpeitä siitä että suomessa tällä hetkellä ongelmiin puututaan tällä tavalla samaan aikaan tätä hallitusohjelmaa ovat kiittäneet lapsijärjestöt perhejärjestöt opettajat luonnonsuojelijat ja ihmisoikeustoimijat nämä tahot toteavat että nyt tuntuu että suunta on muuttunut nyt tuntuu että tässä maassa on toivoa eikö näitä ihmisiä pitäisi nyt kuunnella samaan aikaan ehkä toteaisin myös perussuomalaisille että kannattaa tutustua suomen tasa arvolainsäädäntöön ja siihen henkeen joka siellä on ja samaan aikaan noudattaa sitä arvokasta ja kunnioittavaa käytöstä jota kansanedustajilta edellytetään myös sosiaalisen median puolella

kun kuuntelin perussuomalaisten ryhmäjohtaja tavion puhetta niin mietin sitä että elääkö hän jonkinlaisessa rinnakkaistodellisuudessa puheella ei ollut mitään tekemistä hallitusohjelman kanssa faktojen faktojen ei annettu ainakaan häiritä puheita tuli lähinnä mieleen irakin vanha tiedotusministeri koominen ali joka selitti että kaikki on hallussa kun taustalla

vasemmistoliitto suhtautuu ideologisesti epäillen kansallisomaisuuden myyntiin eikä näe sitä myöskään talouspoliittisesti järkevänä tuottavaa omaisuutta ei kannattaisi myydä investointeihin vaan vähänkin pidemmällä tähtäimellä olisi kannattavampaa tehdä tuottavat investoinnit lainalla kun hallitusohjelmassa on nyt kuitenkin sitouduttu valtion omaisuuden myymiseen pitää huolehtia siitä etteivät caruna kauppojen kaltaiset

edustaja orpo teki hattutempun yhtä aikaa kritisoi että panostukset ovat liian vähäisiä toisaalta kritisoi veronkorotuksia ja lisäksi oli huolestunut velanotosta ehkä hän halusi lähettää tällä viestin teemu pukille liechtensteiniin kun tänään suomi pelaa että minä tein hattutempun tee sinäkin perässä minä kannatan teemu pukin hattutemppua mutta tämä edustaja orpon hattutemppu on täysin vastuutonta populismia

muistamme kaikki ne pitkät neljä vuotta jolloin mekin toistuvasti tässä salissa kysyimme hallitukselta koska se vanhempainvapaauudistus tulee sitä odotettiin koska siitä ei ollut kirjausta hallitusohjelmassa vaikka käsittääkseni esimerkiksi kokoomus ehkä jotkut kokoomuksesta sitä nytten teillä on hyvä paikka yhteistyössä tätä viedä eteenpäin koska tämä hallitus aikoo viedä perhevapaauudistuksen läpi perheitä kuunnellen erilaiset perheet huomioiden sillä parannetaan meidän kilpailukykyä ja parannetaan työllisyysastetta parannetaan lasten ja perheiden hyvinvointia kysyisinkin ministeriltä miten tämän kanssa nyt lähdetään liikkeelle miten nämä eri perhetilanteet otetaan huomioon ja onko teillä nyt jo ajatusta siitä konkretiasta joka tähän liittyy tässä on puhuttu ilmastonmuutoksesta ja tämä hallitusohjelma vie meidät tässä suhteessa oikealle polulle tässä on myöskin myöskin oltu huolissaan teollisuuden kilpailukyvystä ja voin sanoa että älkää olko huolissanne koska tässä ollaan pudottamassa

sallimaan minimiin se on äärimmäisen hyvä asia se luo kilpailuneutraliteettia se houkuttelee tänne ulkomaalaisia datakeskuksia mahdollistamme datakeskusten etabloinnin esimerkiksi niiden kytkemisen kaukolämpöverkkoon mahdollistamme sähkön varastointiratkaisujen yleistymisen lämmön varastointiratkaisujen yleistymisen nämä ovat kaikki hyviä asioita joita tämä hallitus aikoo saada läpi ja ne ovat kaikki suomalaisen teollisuuden eduksi ymmärrän että perussuomalaiset ovat pettyneitä me muistamme hyvin miten he iloitsivat silloin kaksituhattakuusitoista riihessä kun olivat saamassa läpi veron juppiskoottereille ja huvikuunareille moottoripyörille ja ja veneille sitä ei valitettavasti nyt tule eikä myöskään yritetä huijata kansalaisia väittämällä että eun jäsenmaksuja voidaan yksipuolisesti pudottaa ei myöskään huijata kansalaisia väittämällä että turvapaikanhakijoita ei tarvitse ottaa vastaan eikä myöskään huijata kansalaisia väittämällä että ahvenanmaalta voidaan viedä sata miljoonaa euroa vain siksi että hyvinkääkin on velkainen niin kuin edustaja meri taannoin sanoi

osittain myöskin talouden kohdalta hyvin epärealistisella pohjalla kyse ei ole myöskään siitä käytetäänkö paljon vai vähän rahaa vaan siitä mihin käytetään rahaa ja hyvä esimerkki tästä on tämä koulutuspoliittinen ratkaisu elikkä se että hallitus on halunnut lähteä tätä oppivelvollisuusiän kautta viemään eteenpäin sinällänsä on tärkeää pitää huolta siitä että meille ei synny lisää koulupudokkaita ja nykyisistäkin koulupudokkaista saataisiin parempi ote mutta se tapa että kategorisesti lähdetään kaikille nostamaan oppivelvollisuusikää on äärimmäisen kallis ratkaisu ja kohdentaa sen rahan nimenomaan niille joilla ne opinnot sujuvat jo muutenkin varsin hyvin eli tämä on oikein hyvä esimerkki siitä että hallitus sinällänsä pyrkii varmaan ihan oikeisiin tavoitteisiin käyttää vääriä keinoja ja kohdentaa väärin rahoitusta kohdentaa rahoitusta sinne minne sitä ei tarvittaisi eli niihin perheisiin niihin oppilaisiin joitten joitten kohdalla nämä asiat eivät ole ongelmallisia

millä hallitus lähtee näitä rahoja keräämään niin kyllä tässä väistämättä käy ilmi se että eniten joutuvat maksumiehiksi keskituloiset työssä käyvät autoilevat henkilöt ja erityisen ongelmallista tämä on haja asutusalueilla asuville ihmisille joilla ei ole valittavanaan joukkoliikenteen mahdollisuuksia tämä tuntuu kyllä kummalliselta kun ottaa huomioon että keskusta on tässä hallituksessa että tällä tavalla ollaan

arvoisa rouva puhemies palaisin siihen kaikkein tärkeimpään hallituksen onnistumiseen että jos työttömyyttä saadaan nostettua nostettua parilla prosentilla niin kaksi miljardia tulee lisää rahaa se on yksi tärkeimpiä asioita hallituksessa jos ajatellaan mitkä ovat mahdollisuudet siihen niin ne ovat paremmat kuin viime hallituskaudella koska ammattiyhdistysliike kamppasi viime hallitusta niin paljon kuin nyt kun ammattiyhdistysliike on rahoittanut vasemmistoa ja sosiaalidemokraatteja luulisi niiden tulevan poteroistaan ja uusiutuvan ainakin vähän tällä hallituskaudella ek on esittänyt että työttömyysturvaa asteittain pienennettäisiin se on hyvä malli se on tanskan malli mutta meidän pitää muistaa se että tanskassa on virkamiehiä yksi kahtatoista työtöntä kohti ja suomessa kymmenen kertaa vähemmän että jos tämmöistä mallia lähdetään rakentamaan niin virkamiehiä pitää lisätä
vastauspuheenvuoro ministeri lintilä kolme minuuttia paikalta voi vastata

arvoisa rouva puhemies olen täsmälleen samaa mieltä edustaja orpon kanssa siitä että työllisyysasteen pitäisi olla siellä pitää olla suomen tavoite ja siihen on verrattain yksinkertainen syy meidän huoltosuhde ainoastaan työllisyyden kautta me pystymme julkista taloutta vahvistamaan tämän on selkeästi oltava se koko suomen tavoite tämä hallitus asetti tavoitteekseen tavoitteekseen seitsemänkymmentäviisi prosenttia joka on erittäin haasteellinen niin kuin oli edellisenkin hallituksen tavoite kaikki tiedämme sen että toimintaympäristö on haasteellinen ja toivon hartaasti että ulkopuolelta ei tule enää lisäpaineita siihen kysyitte myös tuosta kolmen miljardin investointirahasta kyse on kertaluonteisista määräaikaisista investoinneista niitä ei leikata vaan ne loppuvat vuonna kaksituhattakaksikymmentäkaksi siellä on muutamia poikkeuksia mutta pääsääntöisesti ne loppuvat vuonna kaksituhattakaksikymmentäkaksi ne eivät ole jatkuvia täällä on aika paljon käyty myös verotuksesta keskustelua täysin selvä se on ei kukaan haluaisi verotuksen korotuksia me pyrimme laittamaan ne välillisiin haittaveroihin me emme korota ansiotulon verotusta me emme korota yrittäjien tai yritysten verotusta mutta me löydämme sitä kautta panostuksia niihin tärkeisiin kohteisiin joita on täällä varmaan eniten on puhuttu polttoaineverosta se on ansiotuloindeksin kokoinen arvioidun tulokehityksen kokoinen arvioiden tällä hetkellä noin viisi senttiä litralta eli se on suhteutettu kuluttajahintaindeksiin kuljetaan siinä samassa niin vuonna kaksikymmentäkolme mutta jos ajatellaan että on auto jolla ajat kaksikymmentätuhatta ja kulutus on kuusi kuusi litraa sadalla niin kustannusnousu on noin kuusikymmentä euroa vuodessa aina se on vaikea mutta toisaalta jos tätä korotusta ei olisi tehty on arvioitu että meidän tuotot olisivat laskeneet noin kolmesataa miljoonaa koska autokanta kehittyy ja kulutus on vähempää no sitten täällä on puhuttu kotitalousvähennyksestä me hiukan laskemme kotitalousvähennyksen enimmäismäärää kahdestatuhannestaneljästäsadasta kahteentuhanteenkahteensataanviiteenkymmeneen ja myös vähennysprosenttia ennen kuin arvostelette valtavasti sitä ylätason

vain kaikkein varakkaimmassa asemassa olevat koska keskimääräinen kotitalousvähennys on hiukan yli tuhat euroa eli siinä ei tapahdu mitään suuria muutoksia asuntolainojen korkovähennystä on tehty aktiivisesti ja se tullaan viemään tällä kaudella sitten loppuun saakka
nyt siirrymme minuutin mittaisiin puheenvuoroihin debatissa

arvoisa puhemies kyllähän tämä hallitusohjelma on monin tavoin karua luettavaa tiivistettynä epärealistiset odotukset työllisyyden kasvusta lisää velkaa tulevien sukupolvien kustannuksella sekä tavallisten suomalaisten kurittamista muun muassa viherverojen muodossa ehkäpä kuitenkin härskein huijaus on ohjelman kahdensadan miljoonan euron tuloveron alennus todellisuudessa pieni ja keskituloisten verorasitus nousee rajusti elinkustannuksia nostavalla viherverolla sähkön lämmityspolttoöljyn ja kaukolämmön rajuilla korotuksilla viedään kotitalouksilta puolet tuloveron alennuksen käteen jäävästä osuudesta loput viedään bensan ja dieselin pumppuhinnan korotuksilla arvoisa puhemies kysyisinkin pääministeriltä miten selitätte kansalle tämän suuren sumutuksen ja silmänkääntötempun kansa kuuntelee me kuuntelemme

puhemies tuossa alkuun sosiaalidemokraatit hienosti esittivät että me kaikki voisimme nyt yhteisesti sitoutua siihen että parannetaan koulutusta ja pidetään huolta ikäihmisistämme on hieman hämmentävää että tässä ei ole oikein tullut selkoa mitä mieltä lopulta esimerkiksi kokoomus tästä asiasta on onko arvoisa orpo ja arvoisa kokoomus sitä mieltä nyt että koulutukseen tulee satsata enemmän rahaa vai vähemmän rahaa kun toisaalta kritisoitte erittäin tärkeää että myös kokoomus voisi tällä kaudella leikkausten sijaan sitoutua siihen että pidämme parempaa huolta vanhuksistamme ja satsaamme nuorten koulutukseen tässä viitattiin tähän kokoomuksen ja orpon hattutemppuun että samaan aikaan vaaditaan lisää menoja vaaditaan veronkevennyksiä moititaan taloudenpitoa se toden totta on hattutemppu mutta hieman noloa tässä nyt on se arvoisa kokoomus että näyttäisi että kaikki maalit potkitaan omaan maaliin toivoisin sen sijaan että tällaista pientä

että ongelma on se että kun te lisäätte pysyviä menoja pääministeri rinne ja valtiovarainministeri lintilä pysyviä menoja yksi pilkku kaksi miljardia sen lisäksi kolme miljardia vielä kertaluontoisia menoja jotka saadaan valtion omaisuus myymällä se on valtava summa jos olisi haluttu tehdä vaikuttavia vaikuttavia panostuksia niin silloin esimerkiksi kunnolliset panostukset tästä rahasta koulutukseen tai vaikka siihen

tai yliopistojen pääomittamiseen esimerkiksi jos käytetään valtion omaisuutta ja sen myyntituloja korkeakoulujen pitkäjänteinen sijoitus suomalaiseen osaamiseen nyt te ripottelette sen kaikkialle kaikkea hyvää sinne tänne ja se on höttöisellä pohjalla jos on niin minä en saanut vastausta siihen vielä että

elokuussa te vasta päätätte onko varaa näihin näihin menolisäyksiin niin onko tämä todella näin eli jos työllisyystoimia ei ole niin te ette silloin teekään näitä onko näin

arvoisa puhemies ensin edustaja immoselle totean sen että tämä viiden sentin lisäys polttoaineverotukseen tulee tasoon sitä sitä ennen se tapahtuu indeksikorotuksen muodossa vähän päälle sentin per vuosi se se on käytännössä kuluttajahintaindeksin mukainen epäilenpä että raakaöljyn hinta hinta tulee muuttumaan näinä aikoina aika paljon enemmän ja se hinta tulee muuttumaan paljon enemmän sen kautta mitä siellä tapahtuu

mukaan tilanne on sellainen että tuloerot kaventuvat pienempien tulojen alla olevien ihmisten asema tulee parantumaan näiden veromuutoksien myötä sitten edustaja orpo teille vain haluan sen verran todeta että minulla on nämä hallitusneuvottelutunnustelut vielä aika tuoreessa muistissa niissä keskusteluissa läpikäytyjä asioita ja totean vain sen että aika paljon niistä kritiikeistä joita nyt esitätte olitte itse valmis viemään eteenpäin

arvoisa puhemies mitä tulee väitteisiin siitä että tämä hallitus ei panostaisi liikenneinfraan niin on pakko sanoa että nämä väitteet ovat tuulesta temmattuja tämä hallitus panostaa perusväylänpitoon huomattavan lisäsumman rahaa niin vuodelle kaksituhattakaksikymmentä kuin vuodelle kaksituhattakaksikymmentäyksi laitamme kolmesataa miljoonaa euroa lisää perusväylänpitoon eli yhteensä kuusisataa miljoonaa euroa kehyksiin nähden tämä on merkittävä panostus siihen että suomen rautatiet tieverkko väylät saadaan siihen kuntoon että ne ovat turvallisia liikkua tukevat suomalaista

puhemies kyllä tämä hallitus pitää huolta koko suomesta aluepolitiikka on aivan keskiössä meillä huolehdimme siitä että maanviljelijät pärjäävät myös tulevaisuudessa paremmin ja siitä että maatalouden ahdinkoon kannattavuuteen saadaan lisää aivan kuten ministeri marin totesi tärkeisiin liikennehankkeisiin tullaan panostamaan perustienpitoon siihen että yritykset pystyvät liikkumaan siihen että ihmiset pystyvät

vihdoinkin saadaan puolustusvoimien kiinteistöjärjestelmään muutos siinä että kustannukset eivät nouse tähän tullaan voimakkaasti puuttumaan ja tullaan huolehtimaan siitä että koko suomea puolustetaan monella eri tavalla

edustaja savolalle haluaisin vain sanoa että nämä panostukset kolmensadan miljoonan euron panostukset liikenteeseen sovittiin viime kaudella parlamentaarisesti ollut ollut todella negatiivinen uutinen jos hallitus olisi perunut sen päätöksen kuulimme myös sdpn ryhmäpuheenvuorossa että uusi hallitus pyrkii reilumpaan työelämään mikä sinällään on erinomainen ja kannatettava tavoite mutta haluaisin muistuttaa hallitusta että työelämässä on aina kaksi osapuolta yhtenä osapuolena työnantajat jotka luovat työpaikkoja ja toisena osapuolena työntekijät jotka luovat lisäarvoa niille yrityksille jotka tuottavat palveluita ja myöskin tuotteita

sopimuksia kunnioitetaan ja että lakkoja ei masinoitaisi

hallitus joka saisi vihdoin laittomat lakot loppumaan silloin voitaisiin puhua reilusta työelämästä

puhemies kehyksissä ei ollut sitä kolmeasataa miljoonaa mistä tässä liikenneministeri marin on todennut on surullista huomata se että edellisen hallituksen kanssa oli paljon vaikeampi viedä aluepoliittisia asioita eteenpäin kuin tämän hallituksen kanssa keskusta lähti pelastamaan koko suomea lähti pelastamaan maaseutua ja me onnistuimme onnistuimme meillä oli vahvat linjakysymykset ja kaikki ne hyväksyttiin koska meillä oli yhteinen näkemys siitä että koko suomi menestyy kun maaseutu menestyy kun maakunnat menestyvät tuliko kiinteistövero maa ja metsätaloudelle ei tullut koska keskusta oli neuvottelemassa nousiko yritysten verotus ei noussut koska keskusta oli hallitusneuvotteluissa kiellettiinkö puunkäyttö ei kielletty vaan puunkäyttöä voidaan lisätä sitä mukaa kun kasvua tulee ja tämä on menestystekijä suomessa

rouva puhemies edelleenkin tähän samaan aiheeseen tähän juupas eipäs leikittelyyn olivatko nuo kolmesataa miljoonaa euroa vuositasolla kehyksissä valmiina perusväylänpidon korjaamiseen vastaus on

kaksikymmentä ja kaksikymmentäyksi eikä muuten tänä vuonnakaan kaksituhattayhdeksäntoista tuota kolmeasataa miljoonaa ei ollut sen sijaan se lisättiin hallitusohjelmaneuvotteluissa jotta perusväylänpitoon voidaan niin kuin jo toissa hallituskaudella parlamentaarisesti yhdessä päätettiin käyttää tuo kolmesataa miljoonaa sen lisäksi tuli vielä kaksikymmentä miljoonaa pysyvää lisäystä lisäystä jolla voimme muun muassa vähempipäästöiseen joukkoliikenteeseen panostaa oppositiojohtaja mykkänen oli kahdeksas viidettä kirjoittanut facebookiin ei kai meistä tule kaikkea liikkuvaa ampuva kaikesta valittava ja kaikista ehdotuksista vain huonoja puolia huomaava eduskuntaryhmä tässä vinkkejä nyt myös puheenjohtaja orpolle

puhemies jos mennään tähän talouden isoon kuvaan niin huomattavaa on se että tänään suomen pankki julkaisi oman talousennusteensa missä suomen pankki ennustaa että ennustejakson loppupuolella talouskasvu on kolme tämä hallituksen talouslinja pohjautuu siihen että talouskasvu jatkaa tasaista kahden pilkku nolla vauhtia tuonne jakson loppupuolelle jo pelkästään tämä että se suomen pankin ennuste toteutuu eikä hallituksen oma ennuste toteudu aiheuttaa monien satojen miljoonien vajeen sinne kehyskauden loppupuolelle kaiken lisäksi työllisyyskasvu hidastuu asuminen ja autoilu kallistuvat kotitaloudet kotitaloudet ovat ennätysvelkaantuneita ja keskituloisten ostovoima heikkenee täytyisi nopeasti tehdä niitä keskeisiä toimenpiteitä mitkä lisäävät työllisyyttä ja talouskasvua

puhemies hallituksen työllisyystavoite on kunnianhimoinen mutta se ei ole mahdoton se ei ole mahdoton kun muutkin pohjoismaat ovat siihen pystyneet se vaatii monialaisia toimia erityisesti kun työttömien joukossa on paljon pitkäaikaistyöttömiä ja paljon vaikeasti työllistettäviä

tarvitaan koulutusta ja koulutukseen nyt panostetaan se vaatii parempia työllisyyspalveluita ja räätälöityä ja henkilökohtaista työllisyyspalvelua se vaatii joidenkin kohdalla kuntoutusta sosiaali ja terveyspalveluita se vaatii työssäjaksamisen tukea ja mahdollisuuksia omaehtoiseen osa aikatyöhön erityisesti osatyökykyisille henkilöille se vaatii byrokratialoukkujen purkamista

rouva puhemies pääministeri rinne lupasi tuossa puheenvuorossaan että jokaiselle suomalaiselle huominen olisi parempi kuin tänään minulle soitti eräs ahkera perheenäiti työssä käyvä autolla työssä käyvä omistusasunnossa asuva perheenäiti joka oli huolissaan tämän hallituksen lupauksista tämä hallitus lupaa

siellä on mukana myymässä valtion tuottavaa omaisuutta ja lähdössä tähän luulisi keskustan ymmärtävän että siemenperunat kannattaa laittaa maahan ja antaa kasvaa korkoa tulevaisuuden varalle

arvoisa arvoisa puhemies vaaleista nyt ei ole ehkä niin kauan aikaa etteikö jokinen muistaisi sitä että itse asiassa juuri nämä kohteet joista joista tämä perheenäiti oli huolissaan useat niistä olivat niitä joita itse asiassa kokoomus viime vaaleissa ajoi joita viime vaaleissa ajoi ja jos tässä oli kyseessä pieni ja keskituloinen niin tästä miljardin euron työn verotuksen kiristämisestä niin että siitä hyötyvät eniten kaikkein suurituloisimmat tälle kyseiselle perheenäidille ei olisi jäänyt juuri mitään mutta arvoisa puhemies täällä leijuu ilmassa johon olen vastausta vaille kokoomuksen puheenjohtaja petteri orpo totesi että yksi pilkku kaksi miljardia on valtava määrä rahaa pysyviin menoihin mutta ei se miljardi ole liikaa silloin kun puhutaan veronkevennyksistä tuloveroista tavalla joka hyödyttää kaikkein suurituloisimpia ja heti sen jälkeen te kritisoitte että koulutuspanostukset ovat liian pieniä se vain vaatii niitä pysyviä menoja arvoisa arvoisa kokoomuksen puheenjohtaja orpo olisitteko te ollut valmis jatkamaan koulutuksen leikkauslinjaa vai hyväksyttekö nämä pysyvät panostukset osaamiseen joilla suunta nyt muutetaan leikkauksista satsauksiin

arvoisa rouva puhemies pääministeri rinne te olette täällä ja aikaisemminkin puheissanne puhuneet yhteistyöstä ja hallituksen ja opposition välisestä hyvästä yhteistyöstä suomen asioiden ratkaisemiseksi minusta ei nyt oikein siihen henkeen sovi että tuolla tavalla kuin äsken teitte vääristelitte niitä keskusteluja joita me olemme hallitustunnusteluvaiheessa te tiedätte aivan hyvin että otsikot olivat samoja mutta teidän kertaluokkanne jotain aivan muuta me emme olisi hyväksyneet sitä että myyntituloja käytetään kuunnelkaa muutkin että myyntituloja käytetään pysyviin menoihin vaan niitä pitää käyttää pysyvän hyvän luomiseen kuten yliopistojen pääomitukseen tai liikenneinfraan ei pysyviin käyttömenoihin te tiedätte aivan hyvin sen että se mittaluokka jossa me puhuimme esimerkiksi kärkihankerahoituksesta oli aivan jotain muuta ja me emme olisi suostuneet vmn kehyksen yli menemään minkä te teette nyt erilaisin konstein minusta on todella ikävää että tämän yhteistyön te aloitatte tällä tavalla vääristelemällä niitä keskusteluja joita me olemme käyneet me emme ole enää jatkossa me emme hyväksyneet sitä kun te kysyitte että kuittaatteko sen että kaikissa talouden tilanteissa sdpn vaalilupaukset hoidetaan emme suostuneet

arvoisa edustaja orpo joo muistiinpanot ovat tässä suoraan nokan edessä niistä asioista joista käytiin keskustelua nimenomaan tuolla hallitustunnustelujen yhteydessä mutta mielelläni jatkan kyllä yhteistyön tekemistä niissä asioissa joissa tätä yhteistyötä luonnollisesti voidaan tehdä totean vain että en missään vaiheessa hallitustunnustelijana edellyttänyt sitä että kaikki sdpn lupaukset toteutetaan niinhän se nyt näkyykin tässä yhteisessä ohjelmassa etteivät ne ole toteutumassa kaikki sellaisina kuin minä olisin ne halunnut sitten minä haluan vielä korjata nyt tämän myyntiin liittyvän ihmeellisen keskustelun meillä on kolme miljardia viisikymmentä miljoonaa euroa käytettävissä kertaluontoisiin investointeihin tavalla tai toisella kuten hyvin tiedätte entisenä valtiovarainministerinä pääomitusta pääomitusta voidaan toteuttaa esimerkiksi ilman että myydään yhtään mitään omaisuutta meillä ei ole mitään päätöksiä tällä hetkellä siitä millä tavalla tuota omaisuutta käytetään mutta on päätös siitä että tulevaisuusinvestointeihin käytetään kolme miljardia viisikymmentä miljoonaa euroa

puhemies on ollut ilo kuunnella että jotkut oppositionkin edustajat ovat puheenvuoroissaan antaneet uudelle hallitukselle mahdollisuuden tämä on minusta tärkeää koska kun tätä kritiikkiäkin kuuntelee niin huomaa että aika monessa kritiikissä ei niinkään arvostella hallitusohjelmaa vaan epäillään pystytäänkö sitä toteuttamaan mutta kun katsotte tämän hallituksen talouspoliittista linjaa niin voi todeta että se on kyllä erittäin kestävällä pohjalla katsotaan että työllisyysasteessa tavoitellaan seitsemääkymmentäviittä prosenttia ja siellä on linjaukset että jos ei siihen se näkyy myös siellä tulevan hallituksen menoissa se on erittäin tärkeä ja ja varmasti ehkä tärkein ja haastavin tavoite tällä hallituksella päästä tähän toivoisin että oppositiostakin lähdettäisiin tukemaan tätä tavoitetta eikä arvosteltaisi sitä sekin pitää todeta että velkaantuminen on tarkoitus pysäyttää tällä vaalikaudella ja sekin on erittäin hyvä tavoite mutta vaikka talouskurista kiinni pitäminen on tietenkin tärkeää niin haluan todeta että että kyllä sekin on tärkeää että se talouden kiristävä ote nyt hellittää pienituloisilta lapsiperheiltä ja eläkeläisiltä ja pystytään parantamaan myös heidän asemaansa tällä vaalikaudella

arvoisa rouva puhemies kyllähän tämä hallitusohjelma on semmoinen unelmien päiväkirja ja herää kysymys kohtaako tämä teidän strategianne vision mutta kuten tässä kuulimme niin jos ei sitä visiota kohdata niin lintilä tulee ja leikkaa näinhän se tulee menemään arvoisat ministerit istuimme hetki sitten vielä tuolla sote valiokunnassa yhdessä ja olimme ajamassa hoitajamitoitusta lakiin ministeri kiuru sanoitte että virke se on yksi kuukausi jos löytyy poliittista tahtotilaa hoitajamitoitus on mahdollista kirjata lakiin hyvin nopealla aikajänteellä nyt minä kysyisin teiltä kuinka nopeasti tämän teette te esitätte täällä siirtymäaikaa te esitätte täällä kehitysohjelmia se ei ollenkaan nyt vastaa sitä mitä meidän yhteisissä muistiinpanoissamme on mehän ajoimme sitä hoitajamitoitusta välittömästi eteenpäin ja sitä että se kirjataan se on myös lupaus suomen kansalle ja suomen vanhuksille

arvoisa rouva puhemies hallitusohjelmassa on monia erittäin hyviä tavoitteita esimerkiksi liittyen terveyspalveluihin tai

julkisen talouden tasapainoon vuoteen kaksituhattakaksikymmentäkolme mennessä niin täällä hallitusohjelmassa todetaan että hallitus sitoutuu tarkastelemaan näitä hallitusohjelman toimenpiteitä uudelleen mikäli niiden toteuttaminen vaarantaisi tämän julkisen talouden

nyt kertoisi missä järjestyksessä näitä hyviä tavoitteita aletaan sitten karsimaan esimerkiksi hoitajamitoitus tai tai vaikkapa poliisien määrän lisääminen tai lapsilisäkorotukset missä järjestyksessä näihin puututaan sitten toinen kysymys liittyy tähän omaisuuden myyntiin kysyn millä tavoin esimerkiksi maksuton ehkäisy on pysyvä tulevaisuusinvestointi tai millä tavalla päihdeäitien palvelut tai ammattikoulu

puhemies ensinnäkin lähdetään tästä viimeisestä liikkeelle olen iloinen siitä että hallitusohjelmaneuvotteluissa on nyt ensimmäistä kertaa tunnustettu että myöskin hyvinvointitaloudellisia sijoituksia voidaan tehdä ihmisiin ja näistä viimeinen jonka nostitte esiin on maksuton ehkäisy siitä on ollut hyviä tuloksia että juuri tässä ikäryhmässä kokeiltuna tuo panostus tulee tosiasiassa myöhemmin takaisin ja nyt on tarkoitus kokeilla sitä

nämä tulokset joita on jo muissa tutkimuksissa todettu tältä osin kysymys on nyt valtakunnallisesta kokeilusta mitä tulee tähän henkilöstömitoitukseen hoiva ja ja

puolella niin olen kiitollinen edustaja juvosen esittämästä kysymyksestä me olemme sydänverellä täällä eduskunnassa ajaneet tätä asiaa ja tämä on ollut yksi suurimmista poliittisista tavoitteistani vuodesta kaksituhattakaksitoista lähtien ja nyt totean tämän salin edessä että me tulemme edustaja juvonen tämän toteuttamaan

jatkossa olemaan hoitamista tästä antaa hallitusohjelma myös impulssin nimittäin siinä linjataan että henkilöstön työnjakoa selkeytetään muun muassa tukipalveluiden osalta tältä osin uskon että me olemme tässä nyt liikkuneet askeleen jopa pidemmälle kuin täällä eduskunnassa oli aikoinaan tarkoitus tehdä ja tältä osin tämä työ on käynnistetty mahdollisimman nopeasti tulemme säätämään tämän vähimmäismitoituksen suoraan lakiin ja tältä osin pitkällä siirtymäajalla käytännössä muutaman vuoden siirtymäajalla kunnilla on mahdollisuus neljätuhatta työntekijää tähän löytää mutta niin kuin totesin tämä tullaan saattamaan lakiin heti jottei tule sitä epäselvyyttä täällä salissa etteikö vähimmäismitoituksesta tulla heti säätämään kuinka nopeasti kunnilla on neljätuhatta hoitajaa ei voi tietenkään säätää lakiin niin että ensi vuonna neljätuhatta hoitajaa toteutuisi mutta tärkeää on se että nyt tämä sali ottaa etukenon siihen että tuo vähimmäismitoitus tulee hoitohenkilökunnan osalta säädettyä lakiin

vastaukseen meni kolme minuuttia vielä maaliskuussa kerroitte että asia on hoidettavissa yhdellä lauseella se on tuntien työ te olisitte ollut valmis siirtymään sanoista tekoihin ja hoitajamitoitus olisi kirjattu lakiin ja nyt pääministeri rinne on sanonut että hoitajamitoitus tulee nolla pilkku seitsemään vuonna kaksituhattakaksikymmentäviisi

ministereiden avustajamitoitus laitettiin kerralla kuntoon ministeri kiuru nyt on siirryttävä sanoista tekoihin ja laitettava vanhustenhoito kuntoon te ette tästä selittämällä pääse

tämä on hyvä ohjelma viime kauden hyvä talous ja työllisyyskehitys antaa mahdollisuuden myöskin panostuksiin mutta tietenkin se edellyttää sitä että tämä viime kauden hyvä työllisyyskehitys jatkuu nyt pystytään satsaamaan koulutukseen tuotekehitykseen tutkimukseen yli kaksi miljardia euroa kauden aikana jaetaan neljällä niin saadaan keskimääräinen vuosimäärä eriarvoisuus vähenee pienimpiä etuuksia eläkkeitä korotetaan alueita vahvistetaan yrittäjyyden edellytyksiä vahvistetaan ja verokannusteista pidetään kiinni teitä laitetaan kuntoon ja sote viedään maaliin sitten siitä työllisyydestä täällä aiheellisesti kannetaan huolta siitä että työllisyystavoitteet toteutuvat asiantuntijat kyllä epäilivät viime kaudellakin sen toteutumista nyt on näytön paikka kun tavoite on noin puolet siitä mitä viime kaudella uskon sen onnistumiseen kun vain töitä tehdään sen eteen edustaja harkimo nosti konsernitilinpäätöksen olen siitä samaa mieltä mutta asian harrastajana tiedän että sellainen löytyy jo valtiokonttorin sivuilta sinne siis

arvoisa puhemies edustaja sipilä ja edustaja lohi puhuivat työllisyydestä valitettavasti ohjelma ei todellakaan sisällä konkreettisia työtarjontaa lisääviä tai kohtaantoa parantavia toimia jotka voisivat vaikuttaa vuoteen kaksituhattakaksikymmentäkolme mennessä toisaalta kertaluonteisiksi luonnehdituista menoista iso osa on sellaisia joista luopuminen vuonna kaksituhattakaksikymmentäkolme olisi joko hölmöä tai ainakin poliittisesti vaikeaa jo näiden menojen jääminen voimaan taas riittää tasapainotavoitteen romuttumiseen vaikka työllisyysastetavoite saavutettaisiinkin näillä kolmella lauseella tätä sipilän täyskättä luonnehti valtiotieteiden tohtori vesa vihriälä blogikommentissaan eilen viikko sitten hän vielä toimikin pääministeri sipilän valtiosihteerinä nyt pääministeri rinne onko vihriälä väärässä ja jos ei niin kumman valitsette laiminlyöttekö siis julkisen talouden vai kuten täällä valtiovarainministeri lintilä sanoi sen että katkaisette sellaisia lisäyksiä joiden katkaisua vihriälä pitää hölmönä mitä tapahtuu tuhannelle ammattikoulun opettajalle esimerkiksi vai olisiko sittenkin paras vaihtoehto että neuvottelette tämän kertaluonteisten panosten listan uusiksi vaikkapa yhteistyössä opposition kanssa sellaisiin asioihin joissa syntyy kertaluonteisilla panoksilla tuloksia tuotekehitystä investointeja ei juoksevia menoja

puhemies tässä on erityisesti edustaja orpon kautta annettu ymmärtää että nyt levitetään rahaa laajalti siellä on olemassa kuitenkin selvät kärjet jos haluaa perehtyä on tämä ikäihmisten asiakokonaisuus mutta erityisesti tämä osaaminen ja koulutus kun täällä on nyt kärkenä nostettu oppivelvollisuusiän nosto mikä onkin kärki niin kannattaa nyt huomata että se ei ole yksin mikään ratkaisukeino sen takia sitä tuetaan tällä ammatillisen koulutuksen opettajien palkkaamisella peruskoulun laatu ja tasa arvo ohjelmalla jolla saadaan lapset

mitä myöskin peruskoulu uudistus oli aikanaan

arvoisa puhemies on selvää että hallituksen tavoitteet lepäävät paljon seitsemänkymmenenviiden prosentin työllisyyden tavoittelussa keinoja täällä edustaja mykkänen mutta monet muutkin voin kertoa teille että keinoja on ja niitä on listattu paljon kun otetaan huomioon että nopealla aikavälillä saamme lisää uusia työpaikkoja erilaisilla liikenneratkaisuilla lisähoitajilla lisäopettajilla energiaremontteihin kannustamisella ja kun näihin otetaan työkaluiksi palkkatuki työllistymisseteli välityömarkkinoiden laajentaminen ja ensimmäisen työntekijän

ja siltä osin tunnelma ja sävy tässä salikeskustelussa on muuttunut hieman viime viime vaalikaudesta voin kuitenkin rauhoitella myöskin opposition edustajia siltä osin että nyt tosiaan pitkään jatkunut koulutuksen leikkauskierre on ohi ja koulutuksellista tasa arvoa ja koulutuksen rahoitusta vahvistetaan monin tavoin koulutuksen asema vahvistuu sitä kautta kun kuntatalouden asema vahvistuu määräaikaiset indeksijäädytykset loppuvat hallitusohjelman myötä osoitetaan pysyvää lisärahoitusta niin varhaiskasvatukseen eli sinne vaiheeseen oppilas ja opiskelijahuoltoon läpi koko koulutuspolun sekä koko toiselle asteelle mukaan lukien tämä oppivelvollisuuden pidentäminen sen lisäksi ja sen rinnalla tehdään näitä tasa arvon ja koulutuksen laadun parantamiseen tähtääviä hankkeita niin varhaiskasvatuksessa perusopetuksessa kuin siellä toisella asteellakin koulutuksen kehittäminen määräaikaisella rahoituksella ei ole mitään uutta okmn hallinnonalalla vaan myöskin viime vaalikaudella muun muassa suomen akatemian hankkeisiin sekä muun muassa nuorisotakuun toteuttamiseksi käytettiin määräaikaista kärkihankerahoitusta

arvoisa puhemies rinteen hallitus ilmoittaa olevansa kestävän taloudenpidon kannalla ja puhuu julkisen talouden pitkän aikavälin kestävyyden puolesta kuitenkin todella ristiriitaista on että esimerkiksi hallituksen esikunnan virkamiehiä lisätään moninkertaisesti vääjäämättä tulee mieleen ja siitä on jo pari puheluakin tullut lähihoitajilta voitaisiinko ajatella että miljoonamäärä olisi siirretty suoraan henkilökunnan lisäämiseen vanhustenhoitoon seitsemänkymmenenviiden prosentin työllisyystavoite se on hyvä tavoite mutta sen saavuttamiseksi siellä hallitusohjelmassa on kyllä aika vähän niitä toimenpiteitä niitä realistisia konkreettisia toimenpiteitä toivoa on kyllä ja toivo on tärkeä asia mutta mikä on teidän varasuunnitelmanne myydäänkö valtion omaisuutta ja kuinka paljon jos tämä ei toteudu tehdäänkö velkaa tuleville polville ja kuinka paljon mahdollisesti jos

sosiaalidemokraattisen eduskuntaryhmän puheenjohtaja haastoi oppositiota mukaan kolmeen asiaan ja ja yhtenä oli vanhustenhuollon kuntoon laittaminen me olemme siinä mukana mutta täytyy sanoa ministeri kiuru että olen äimän käkenä te sanoitte ennen vaaleja sanoi koko hallitus että hoitajamitoitus voidaan laittaa kuntoon yhdellä virkkeellä ja heti nyt kun me kysymme miten te ministerinä aiotte tämän hoitaa niin te ette osaa vastata toki hallitusohjelmassa te tulitte kokoomuksen linjoille me puhuimme hoitoisuudesta siitä että ei jätetä avohoidon vanhuksia ilman hoitoa nekin pitää ottaa huomioon me puhuimme siitä että ehkä hoitajia ei heti saa eli tämä ei ole aivan yksinkertainen juttu te nauroitte tälle ja sanoitte yksi virke ja mutta te ette pysy edes hallitusohjelmassa hallitusohjelmassa ei ole mitään tiekarttaa siellä sanotaan että pitää tulla hoitajia nyt te olette sanoneet julkisuuteen en osaa edes ennustaa kuinka kauan tähän menee enkä tiedä miten tämä hoituu kun on muitakin tarpeita suorat lainaukset sosiaalidemokraattien lehdestä kysynkin nyt vielä uudestaan milloin

tulee eduskuntaan ja mitä tuo mitoitus sisältää

arvoisa puhemies se on hienoa että kokoomus on nyt tullut sosiaalidemokraattien kannalle koska ennen näitä vaaleja te vastustitte henkilöstömitoituksen sitomista lakiin te ette voi nyt väittää mitään muuta ja arvoisat kokoomuslaiset ja koko muu oppositio totuus on että tämä rinteen hallituksen hallitusohjelma on vuosikymmeniin paras kertakaikkisesti sellainen että vihdoinkin ihminen on otettu keskiöön politiikanteossa siinä on jotain perin ristiriitaista että kokoomus nyt peräänkuuluttaa hyvinvointiyhteiskuntaa mutta te ette ole valmiita laittamaan siihen rahallisia panostuksia vielä muutama viikko sitten muutama viikko sitten kun te olitte hallituspuolue

arvoisa puhemies en ole ollenkaan yllättynyt että sinimusta oppositio kritisoi näin voimakkaasti tätä hallitusohjelmaa onhan se nyt päivänselvää että kylmä sinimusta sydän ei voi ymmärtää tämän humaanin lämminhenkisen hallituksen hyviä tavoitteita edustaja östman nosti esille työelämän asioita tässä on todella edistyksellisiä työelämän lainsäädäntöhankkeita niistä esille on eniten noussut aktiivimallin romuttaminen mutta onhan siellä paljon muutakin alipalkkaukseen aiotaan puuttua hallinnollisin sanktioin epävarmuutta arkeen tuovien nollasopimusten käyttöä aiotaan rajoittaa ja tuleehan siellä yritysvastuulakikin säädettäväksi nämä työelämän lainsäädäntöhankkeet eivät vaadi hirveästi resursseja ne ovat enemmänkin tahdon asioita mutta ne tulevat vaikuttamaan myönteisesti satojentuhansien suomalaisten arkeen

puhemies on tietysti selvää että kun budjetin loppusummaa nostetaan kahdella miljardilla niin pääosa käytetään ihan järkeviin menoihin se on itsestäänselvä asia mutta kaikki perustuu tälle työllisyydelle kuten täällä pääministeri sanoi jo aikaisemmin yksi pilkku yhdeksän miljardia talouden tasapainottamista riippuu tästä työllisyystavoitteen toteuttamisesta

arvoisa puhemies aivan oikein edustaja tosiasiassa tilanne on se että suomen hallitus vastaa siitä että syntyy se plus kuusikymmentätuhatta työpaikkaa joka tähän seitsemänkymmenenviiden prosentin tavoitteeseen nykytilasta liittyy me olemme kuitenkin pyytäneet apua työmarkkinajärjestöiltä se liittyy liittyy siihen että työttömyysturvajärjestelmää toivotaan uudistettavan sieltä keinoja jotka vaikuttaisivat sitten tähän työllisyysasteen parantumiseen sen lisäksi työvoimapalveluihin liittyviä kokonaisuuksia pitää tarkastella ja yrittää löytää sieltä niitä keinoja joilla päästään eteenpäin minusta tämä lisäpäivien muutosprosessi mistä nyt työmarkkinajärjestöjen välillä on sovittu on hyvä osoitus siitä että siellä tunnetaan vastuuta näistä asioista ja halutaan viedä eteenpäin tukea hallituksen toimintaa tästä näkökulmasta mutta tosiasia on että työmarkkinajärjestöille ei ole mitään lukutavoitetta vaan toive siitä että ne auttavat tässä vaikeassa työssä hallitusta

rouva puhemies ihan tähän samaan asiaan meillä oli kyllä kovat tavoitteet kaksituhattaviisitoista kun sanottiin että kuudestakymmenestäkahdeksasta prosentista pitää päästä seitsemäänkymmeneenkahteen prosenttiin työllisyysasteessa varmaan tässäkään salissa kovin moni ei siihen uskonut mutta tämä on osittain luottamusta ja riippuu hyvin vahvasti siitä minkä suunnan hallitus ottaa

henkilökohtaiseen ohjaukseen tulee lisää käsiä sinne työvoimatoimiston puolelle koulutusta lisätään työn murros on iso asia me tarvitsemme noin miljoonan ihmisen uudelleenkoulutuksen työttömyysturva uudistetaan täällä puhuttiin juuri että aktiivimalli uudistetaan mutta tarvitaan juurikin työllisyystoimenpiteitä ennen sitä

myös hyviä kirjauksia koskien ahvenanmaata hallitusohjelmassa todetaan että ahvenanmaan itsehallintoa kehitetään hyvässä yhteistyössä ahvenanmaan kanssa ja varmistetaan toimiva yhteydenpito ruotsin kielellä valtionhallinnon ja itsehallinnon välillä hallitusohjelmassa todetaan myös että ahvenanmaan itsehallinnon uudistusprosessi jatkuu on tärkeää viedä tämä työ maaliin tällä kaudella taloudelliset asiat ovat aivan keskeisiä keskeisiä edellinen eduskunta hyväksyi muutoksen itsehallintolain taloutta koskevan lukuun mikä merkitsee sitä että ahvenanmaa saisi takaisin suuremman osan ahvenanmaalaisten valtiolle maksamista veroista muutos hyväksyttiin edellisen eduskunnan toimesta sekä hallituksen että opposition laajalla enemmistöllä tämä muutos perustui kuitenkin sille että maakunta ja sote uudistus olisi rahoitettu tuolloin suunnitellulla tavalla kun tämä asia on nyt muuttunut on tärkeää varmistaa että viime kaudella hyväksytty muutos edelleen tarkoittaa ahvenanmaan perusrahoituksen lisäämistä myös käytännössä

kyllä se syömävelka on syömävelkaa riippumatta siitä mitä uusiokielistä tulevaisuusinvestointi sanaa siitä halutaan käyttää tuossa kolmessa miljardissa mistä puhutaan ei ole kuin muutama sellainen asia jota voi pitää mitenkään investointina suurin osa on pelkkää menolisäystä ja sitten kun se lopetetaan niin kyllähän se lopettaminen tulee leikkaus olemaan

tulevaisuusinvestointi ja mikä taas ei ole investointi ollenkaan vaan pysyväisluonteinen

paljastui että todellisuudessa hallitus aikoo rahoittaa hyvin vähän investointiluonteisia hankkeita strategisia painopisteitä ei tunnu olevan juoksevia pysyviä menoja lisätään kuitenkin pääministeri rinne sanoitte vielä hallitusneuvottelujen aikana uskovanne että hallitus laittaa useita junaratahankkeita liikkeelle näitä on esimerkiksi tampereen alle tunnin juna miten on valtiovarainministeri lintilä kuitenkin ilmoitti aamulehdessä lauantaina että isoista raidehankkeista tällä hallituskaudella voidaan panna liikkeelle vain turun tunnin juna miten on onko tampereen alle tunnin junalla vielä toivoa

tässä hallitusohjelmassa on paljon hyviä tavoitteita ja toivon ettei tämä hiipuva talouskasvu hankaloittaisi näiden tavoitteiden saavuttamista se on meidän kaikkien suomalaisten etu te piinasitte aika kovastikin ja vaaditte kehitysyhteistyörahoituksen nostamista nolla pilkku seitsemään prosenttiin bruttokansantuotteesta kun kävimme tässä salissa keskustelua kehitysyhteistyön tulosraportista viime marraskuussa ja nyt te te olette kirjanneet tänne että te nostatte humanitäärisen avun tasoa nostatte rahoitusta kehitysyhteistyöjärjestöille mikä on erinomainen asia samoin kuin tämä kirjaus siitä että suomi laatii aikataulutetun tiekartan yk tavoitteiden saavuttamiseksi kun teidän vaatimus oli niin kova silloin marraskuussa niin ulkoministeriössä laskuharjoitus siitä miten nolla pilkku seitsemän taso saavutetaan kysyisinkin mikä on se aikataulutus että me saamme sen nähtäväksi miten rahat eri vuosille

kun tätä keskustelua kuuntelee niin saa todella sen käsityksen että tämä on hyvin toiveita herättävä ohjelma jopa opposition puheenvuoroissa todetaan tämä ja niinhän se tietysti onkin mutta sitten hiipii kuvaan se että pyritään osoittamaan että tämän toteuttaminen on mahdotonta pahimmillaan se kuulostaa jo itse itseään toteuttavalta ennusteelta kun toivotaan että näin ei onnistuisi jotta päästäisiin päästäisiin takaisin siihen oikeiston rakastamaan leikkausohjelmaan totta kai työllisyys on tässä avainasemassa mutta se ei ole tietysti yksinomaan suomen hallituksen toimenpiteistä kiinni onko silloin mahdotonta ymmärtää sitä että heikko työllisyyskehitys ei milloinkaan parane lisäleikkauksilla vaan päinvastoin edellyttää uusia investointeja ja kysynnän ylläpitämistä olen iloinen siitä että hallitusohjelmassa on myöskin tämä huomioitu poikkeuksellisten tilanteiden varalta muuten olen tyytyväinen tähän vero ohjelmaan mutta olisin mielelläni nähnyt että minun tulotasolla olevat ihmiset olisivat myös saaneet osallistua vähän enemmän yhteisiin talkoisiin

arvoisa rouva puhemies kyllä tämä ohjelma on toiveita herättävä ja tottakai meidän täytyy maan uudelle hallitukselle toivottaa menestystä toivottavasti pääsette niihin tavoitteisiin jotta tämä keskustelu olisi järkevää muutaman vuoden kuluttua jos satutte istumaan muutaman vuoden siellä aitiossa arvoisat ministerit niin täytyy ainakin henkilökohtaisesti esittää epäilys kun te heti lisäätte pysyviä menoja ja sitten se tuloautomaatti minkä pitäisi perustua työllisyyden nostoon te ulkoistatte samantien nämä pelisäännöt

asenteella heti velkakierteen voin olla väärässä ja minä pyydän sitten anteeksi muutaman vuoden kuluttua mutta minä väitän että tuolla pelillä yleensä talouden kuntoon saattaminen julkisen talouden tasapainoon saattaminen ei onnistu keskustalle sanoisin että miten te voitte väittää että koko maata pidetään asuttuna nostatte polttoaineveroa lämmityksen veroa sähköveroa on nostettu jo monen hallituksen aikana yli kaksisataa prosenttia siirtomaksut nousevat siellä olevat ihmiset jotka tarvitsevat autoa ja asuvat omakotitaloissa ovat teidän maksumiehiä

puhemies käydään heti läpi yksi ikävä asia valitettavasti jonkin verran polttoainevero nousee se on viisi senttiä alvi yhdistettynä diesel tai diesel tai bensapumpulla viisi senttiä se on tavalliselle autoilijalle sille työssä käyvälle rouvalle viisi senttiä pumpulla indeksikorotuksen verran sen me joudumme valitettavasti tekemään sen sijaan omakotitalossa asuvan rouvan osalta ensimmäisen kerran kiinteistöverotusta tullaan tarkastelemaan sillä tavalla että a katsotaan todellinen kiinteistön arvo ja b katsotaan myöskin mikä on kiinteistönomistajan todellinen maksukyky eli verotetaan vähän enemmän kasvukeskusten keskustassa olevaa olevaa lasikiinteistöä ja vähän vähemmän sitten mökkiä siellä kylällä

puhemies täällä ihmetellään sitä mitä varten oppositio ei tue hallituksen hyviä ehdotuksia muun muassa työllisuuden parantamisesta joka on yksi keino johon tämä koko koko paletti nojaa mielellään niitä voisi vaikka kannattaa mutta kuten pääministeri rinne sanoi niin niitä ei oikein hirveästi vielä ole ottaa kantaa puolesta tai vastaan mielestäni se on hallituksen tehtävä tuoda niitä työllistämiskeinoja ainoa konkreettinen minkä löydän oikein konkreettinen on se että kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneet kyllä laitetaan töihin ja tämä oli teidän vaalilupauksenne vaalitenteissä jota sitten ehkä korjailitte

kuluttajaveronkorotuksista ja te ette ainakaan siinä radiotentissä vastannut kyllä minä tämän arvasin ja nyt tässä sitten tulee se mitä pahimmillaan pelättiin kerrotteko te näistä työllistämistoimenpiteistä konkreettisemmin vai ovatko ne lähinnä laittomasti maassa olevien työllistämistä

puhemies työllisyyttä nostaa monin eri keinoin ja itse asiassa viime kaudella sipilän hallituksessa meillä oli hyvin kunnianhimoinen norminpurkuohjelma itse asiassa kiitän hallitusta siitä että sieltä ei nyt vedetty pois kauppojen aukiolojen vapauttamista tai koeaikojen pidennystä tai takaisinottovelvollisuuden lyhennyksiä irtisanomissuojankaan helpotusta ei itse asiassa ole purettu eli hyvä niin mutta paljon paljon keinoja olisi nimenomaan norminpurkupuolella joita mielestäni tässä hallitusohjelmassa ei ole ollenkaan itse asiassa yhden löysin ja se oli se että parsinavetoista nyt luovutaan en tiedä sen työllisyysvaikutusta mutta tuntuu että se ei ehkä kuitenkaan tuhansia työpaikkoja tule luomaan esimerkiksi ulkomaisten työntekijöiden saatavuusharkinta olisi yksi semmoinen mahdollinen josta voisi kannattaa aloittaa koska näillä aidosti on työllisyysmerkityksiä ja oppositiosta tulemme kyllä auttamaan teitä tässä työssä

arvoisa rouva puhemies täällä äsken tuli edustaja eestilän puheenvuorossa esille sähkönsiirtohinnat itse asiassa hallitusohjelmaanhan on kirjoitettu siirtomaksuista kirjaus että selvitetään mahdollisuus rajoittaa nykyisestään sähkönsiirtomaksujen vuotuista korotusta eli päinvastoin on tarkoitus selvittää mitä niille varsin suurille korotuksille voitaisiin myös aikaisemmassa vaiheessa keskustelua tuli esille teollisuuden kilpailukyky ja onkin varsin tärkeää että siitä kannetaan huolta kansainvälisesti ja kansallisesti tosiaan hallitusohjelmaan on kirjattu että suomi haluaa olla ensimmäinen fossiilivapaa hyvinvointiyhteiskunta ja se vaatii silloin myös meidän teollisuutemme sähköistämistä ja kohti hiilineutraalisuutta etenemistä se että tuonne on kirjattu polku siihen että mennään myös teollisuuden sähköverossa kohti eu minimiä on itse asiassa meidän teollisuudellemme erittäin merkittävä se tuo meidät samaan sarjaan saksan ja ruotsin kanssa lisäksi tietenkin täytyy muistaa se että kunnianhimon taso on varsin korkea kun puhutaan siitä miten meidän teollisuutemme voisi saavuttaa hiilineutraalisuuden jos suomi pystyy ensimmäisenä ja teollistuneena maana löytämään tien siihen miten myös teollisuus pääsisi irti fossiilisista polttoaineista minulla ei ole epäilystäkään etteikö se olisi ihan valtava kilpailuetu meidän teollisuudellemme myös kansainvälisesti jos suomi pystyy tekemään sen ei epäilystäkään etteivätkö muutkin teollisuusmaat olisi siitä kiinnostuneita ehkä haluan kommentoida tässä vaiheessa myös yleisesti tähän talouskehitykseen ja talouskasvuun liittyviä asioita jonkin verran salikeskustelussa on tullut esille yrittäjyyteen liittyviä seikkoja ja kuten edustaja pirttilahti taisi todeta puheenvuorossaan erittäin monia yrittäjyyteen paikallisen sopimisen edistämiseen liittyviä asioita on kirjattu tähän hallitusohjelmaan yrittäjyysstrategiaa kotimaisen omistajuuden ohjelmaa viennin ja kasvun ohjelmaa ja monia muita merkittäviä kohtia lisäksi vielä koko kansallisen kehityksen ja kasvun osalta haluan todeta sen kun vastaan myös aluekehityksestä ja aluepolitiikasta että on ehkä hyvä miettiä sitä mitä sillä aluepolitiikalla tarkoitetaan hallitusohjelmaan on on kirjoitettu se suunta tahdosta aluepolitiikan tavoitteena on alueiden välisen ja kuntien sisäisen eriytymisen vähentäminen ja se on näin ollen myös tämän hallituksen ohjenuora koko suomen kehityksen eväiden kasvattamiseksi

puhemies haluan toivottaa ensi alkuun voimaa ja viisautta uudelle hallitukselle vastuullisissa tehtävissä ja monissa niissä hyvissä aikomuksissa joita teidän ohjelmastanne kyllä kiistatta löytyy sen sijaan se ongelma liittyy niin kuin on hyvin keskusteluissa käynyt esiin talouteen ja työllisyyteen ja sen uskottavuuteen haluaisimme tukea teitä monissa niissä rakenteellisissa uudistuksissa joita suomalaisen työllisyyden vahvistamiseksi tarvittaisiin mutta se on kovin vaikeaa koska niitä ei tästä ohjelmasta löydy ja sen takia teen muutaman ehdotuksen joihin toivon että voitaisiin harkita tartuttavan ensinnäkin perhevapaauudistus niin että se aidosti myöskin lisäisi ja vahvistaisi naisten työmarkkina asemaa ja työllisyyttä

pk yritystenkin toivoma ratkaisu työn verotuksen merkittävä keventäminen toisi lisää kannusteita ja palkitsisi ahkeruudesta niitä ihmisiä jotka aamulla heräävät ja lähtevät töihin ja sitten osaavan työvoiman saatavuus jatkuva oppiminen siihen hallitusohjelmassa on hyvin vaatimattomasti toistaiseksi keinoja ja rahoitusta siltä odotamme paljon sitten myöskin esimerkiksi varhaiskasvatusmaksujen alentaminen ja oppisopimuskoulutuksen kehittäminen nyt loppuun vielä haluan esittää kysymyksen joka liittyy varhaiskasvatukseen ja varhaisiin vuosiin mihin jäi se kaikkein vaikuttavin toimi eli kaksivuotinen esiopetus mihin se

täällä on nyt useaan kertaan hallituspuolueiden taholta ikään kuin lyöty kättä että eikö nyt kelpaa osaamispanostukset jos täällä olisi jossain se osaamismiljardi niin se kelpaisi meille vallan hyvin täällä on kaksisataa miljoonaa euroa näitä pysyviä menolisäyksiä osaamiseen plus sitten seitsemänsataakolmekymmentä

mutta sitten ne loppuvat tosiaan kolmen vuoden päästä irtisanotaan opettajia ja niin edelleen sitä hankemaailman ikään kuin lyhyttempoisuutta jota tässä äsken juuri kritisoitiin nyt tuotte kolmella neljäsosalla teidän panostuksista tähän lisää samoin vanhustenhoitoon ilmastoon kun alkupuheenvuorossa pääministeri muistaakseni nämä kolme teemaa sanoitte kyllä vastaus on kyllä lähdemme näissä sitoutumaan yhteistyöhön mutta se edellyttää jos nämä halutaan kestävästi hoitaa että sitten vastaavasti muihin asioihin ei voida sirotella ei ole sataviisitoista viivaa vaan ehkä kaksikymmentä viivaa lisämenoja ne tehdään kestävästi

arvoisa rouva puhemies edustaja grahn laasonen nosti esiin tuon perhevapaauudistuksen ja peräänkuulutti hallitukselta kunnianhimoa ja sitä meillä todellakin tähän uudistukseen liittyen on on luvassa kuten hallitusohjelmassa on kirjattu hallitus toteuttaa yhdessä työmarkkinaosapuolten kanssa kunnianhimoisen perhevapaauudistuksen jonka tarkoituksena ja tavoitteena on nimenomaan perhevapaiden ja hoitovastuun tasaaminen ja tasainen jako molempien vanhempien kesken

sidottujen vapaiden eli ansiosidonnaisten äitien ja isien vapaiden rahoitus tulee valtaosaan

työtulovakuutuksen kautta ja siinä isoimpia rahoittajia ovat palkansaajat ja työnantajat ja valtion osuus on vain noin alle kymmenen prosenttia siksi onkin erittäin tärkeää että me teemme tämän uudistuksen ja se valmistellaan kolmikantaisesti hallituksen periaatteiden pohjalta tämä on kunnianhimoinen myönnän sen mutta meillä on kaikki eväät onnistua puhemies ihan muutama sana vielä näistä pienimmistä eläkkeistä kun nekin ovat täällä salissa nousseet tänään esiin ne nousivat esiin myös tuolla vaalikentillä ja ne nousivat esiin myös tuolla säätytalolla ja me haluamme tähän

joka myöskin huomioi erilaiset etuuskokonaisuudet ja jossa myös kannustinloukut vältetään vältetään ja kuten todettua valmistelu on jo aloitettu sosiaali ja terveysministeriössä ja toteutus tehdään mahdollisimman pian kuitenkin niin että voimme noudattaa hyvää lainsäädäntöä jota täällä olemme myös itse peräänkuuluttaneet

puhemies emme tästä hallitusohjelmasta löytäneet tarkempia tase tai tuloslaskelmia mutta kun tässä laskin tulitikkuaskin kanteen niin näyttää näyttää siltä että seuraavan neljän vuoden aikana velkaa tulee valtiolle ja kunnille viitisentoista miljardia lisää tämän lisäksi myydään kolmen miljardin edestä omaisuutta mikä tarkoittaisi sitä että valtion ja kuntien tase heikkenee kahdeksantoista miljardia tämän lisäksi ihmisiltä kerätään toisaalta veroina ja nousevina sosiaaliturvamaksuina viisi miljardia tulevan kauden aikana aika heppoiselta näyttävät siihen nähden nämä investoinnit ja ne panokset joita hallitus ohjelmassaan lupailee siellä on paljon hyviä asioita mekin olemme niitä kiitelleet mutta ikävä kyllä tämä tulevaisuus on rakennettu hauraalle jäälle

puhemies tässä hallituspuolueet ovat ihmetelleet miksi me emme kiitä esimerkiksi sitä että on laitettu panostuksia nyt koulutukseen meitä ei varsinaisesti kiinnosta se että te te olette laittaneet niitä siihen koulutus nimen alle vaan meitä erityisesti kiinnostaa se että näitä rahoja käytetään siellä tehokkaasti me emme olisi tehneet valintaa oppivelvollisuuden pidentämisestä me olisimme keskittyneet peruskouluun nimenomaan opetuksen ja opettajien lisäämiseen ja näiden erityisryhmien auttamiseen jotka koulusta tällä hetkellä putoavat

haluatte antaa työlupia nimenomaan kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneille mutta tämä valitettavasti ei ole kovin positiivista julkisen talouden kannalta jos maahan tulee vaikkapa kymmenentuhatta työikäistä maahanmuuttajaa nuppi paranee mutta jos heidän työllisyysasteensa on kymmenen prosenttia niin siellä on tuhat työntekijää ja yhdeksäntuhatta jotka ovat ulkopuolella

arvoisa puhemies tartun näihin koulutukseen liittyviin puheenvuoroihin joita edustaja grahn laasonen ja edustaja purra täällä täällä nostivat esille me varmaan jaamme yhdessä sen huolen siitä että varhaiskasvatuksen osallistumisastetta pitää nostaa suomi laahaa tällä hetkellä vakavasti perässä muita pohjoismaita itse näen järkevänä politiikkana sellaisen jossa aluksi selvitetään mitkä keinot olisivat osallistumisasteen nostamiseksi niitä kaikkein parhaimpia ja jos katsotte hallitusohjelman sivua satakuusikymmentäkolme niin siellä selkeästi on kirjaus että selvitetään kaksivuotisen esiopetuksen toteuttaminen osana kokonaisuutta mutta on selvää että tämä ei pelkästään riitä edustaja purra jos luette hallitusohjelmaa tarkasti sieltä myös löytyvät investoinnit esimerkiksi perusopetukseen mittava tasa arvo ohjelma eli sikäli ei pidä paikkaansa tämä että ei ei koulutukseen järkevällä tavalla satsattaisi

arvoisa puhemies edustaja purralle on yksilön yhteiskunnan ja myös työnantajien etu että täällä olevat jo työllistyneet kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneet voivat nykyistä joustavammin saada oleskeluluvan työn perusteella näin on kirjattu hallitusohjelmaan ja tämä on osa sitä laajaa pakettia jossa pohditaan kuinka ulkomailta tänne tulevan työvoiman työskentelyä suomessa helpotetaan kestävyysvaje matala syntyvyys ylipäätään ikääntyminen ovat kysymyksiä joihin meidän täytyy suomalaisena yhteiskuntana vastata ja tässä ulkomainen työvoima on myös yksi selkeä kysymys ja tässä ihan keskeistä on se mikä täällä myös mainittiin aiemmin että turvapaikkaprosessi on heikko kyllä olemme samaa mieltä ihmisoikeudet perusoikeudet eivät siellä toteudu me haluamme korjata sen prosessin niin että jokainen saa kunnollisen käsittelyn

sinänsä hyvää keskustelua tämä yksi asia minun vielä pitää varmistaa ja esitän kysymykseni pääministeri rinteelle ja valtiovarainministeri lintilälle pääministeri rinne sanoitte siis että ei pysyviä menoja ennen pysyviä tuloja kun ymmärrän että ja työllisyyspolitiikka on rakennettu niin että elokuussa kaksituhattakaksikymmentä tarkastetaan nämä työllisyystoimet niin onko nyt niin että te ette tee näitä pysyviä menolisäyksiä silloin elokuun budjettiriihessä jos ei ole ensin pysyviä tuloja eli valtiovarainministeriön todentamia oikeita työllisyyskeinoja tämä on erittäin merkittävä kysymys ja mielestäni siihen pitää saada selkeä vastaus
otetaan tähän vielä muutama puheenvuoro ja sitten vastauspuheenvuoro pääministeri

arvoisa puhemies jäin ihmettelemään edustaja grahn laasosen puheenvuoroa tuossa tuossa vähän aiemmin kun kerroitte että olisi pitänyt tehdä kunnollinen perhevapaauudistus olisi mukava kuulla mikä se kunnollinen perhevapaauudistus sitten oikein olisi minusta ministeri pekonen kertoi oikein hyvin sen mitä me olemme ajatelleet säätytalolla ja sehän on sellainen uudistus joka kannustaa

toteuttaa kotihoidon tuki säilyy hallitusohjelmassa on selkeät kirjaukset siitä että kotihoidon tuki säilyy mahdollisuutena ja se on erittäin tärkeä monelle monelle nuorelle perheelle tällä hetkellä sitä käyttää myös moni koulutettu ihminen tällä hetkellä he haluavat olla pari vuotta kotona lapsen kanssa ihmettelen mitä pahaa siinä oikein on

arvoisa puhemies hyvät punavihreät kansanrintamahallituksen ministerit on tullut esiin muun muassa

on nyt anteeksi edustaja guzenina puhui

hallitusohjelmassa ihminen on keskiössä tulleet myös esiin sanat perustuu tutkittuun tietoon ihmettelen on vihreä vihreä puolue tämmöisessä hallituksessa joka on kirjoittanut hallitusohjelmaan seuraavasti tuulivoiman osuutta suomen energiantuotannosta kasvatetaan te raiskaatte suomen luontoa aivan sieltä kansallispuistojen vierestä ja minä ihmettelen sitä kun tästä asiasta ei ole tutkittua tietoa kun täällä ei ole tehty terveysselvitystä tuulivoiman vaikutuksista ihmisten terveyteen niin miten miten te hallituksessa voitte kirjoittaa tällaista minä toivon suuresti että te ette lähde edistämään tätä ennen kuin tämä terveysselvitys on

arvoisa puhemies tämän keskustelun aluksi oppositiojohtaja orpo totesi että että vastuullinen oppositio ei toimi niin että se kritisoi kaikkea mitä hallitus hallitus tekee mutta edelleenkin tämä kysymys on täällä ilmassa että kelpaavatko nämä pysyvät menolisäykset esimerkiksi osaamiseen ja koulutukseen kokoomukselle vai eivät lähes jokaisessa puheenvuorossaan orpo syyttää hallitusta vastuuttomasta talouspolitiikasta ja vain vähän sen jälkeen ryhmäpuheenjohtaja mykkänen täällä sanoi että nämä koulutuspanostukset ovat ovat aivan liian pieniä entinen kehitysministeri kyseli että eikö tähän nolla pilkku seitsemän kehitysyhteistyörahoitukseen päästä riittävän nopeasti ja lukuisia muita esimerkkejä puheenjohtaja orpo vastatkaa nyt koko joukkueenne puolesta nämä pysyvät menolisäykset tämä vähän reilu miljardi joka on suurin piirtein sama summa jonka te olisitte käyttämään pelkästään pelkästään verotuksen keventämiseen hyvätuloisia eniten hyödyttävällä tavalla ovatko nämä nyt liikaa vai liian vähän vai jotain siltä väliltä

rouva puhemies täällä edustaja grahn laasonen kritisoi perhevapaauudistuksen toteuttamista jäin pohtimaan sitä että edellisen kerran naisten ja miesten välistä tasa arvoa perhevapaissa edistettiin silloin kun toimin tasa arvoasioista vastaavana ministerinä jolloin isien perhevapaita pidennettiin isälle määriteltyä osuutta ja sen lisäksi helpotettiin niiden käyttämistä kaikki esimerkit sekä kotimaiset että kansainväliset osoittavat että nimenomaan kiintiöiminen on se tapa jolla tasa arvoa parhaiten edistetään no nyt että perhevapaauudistus tehdään ja nimenomaan isille tulee lisää sitä kiintiöityä osuutta ihmettelen kun te edustaja grahn laasonen toimiessanne ministerinä stubbin hallituksessa sipilän hallituksessa ette saanut yhtä ainutta askelta tässä eteenpäin kun hallitus on sen nyt tekemässä ja kuulimme ministeri pekoselta miten asia etenee vauhdilla niin miten tätä asiaa voi millään logiikalla kritisoida

arvoisa puhemies näen minäkin hyvää tässä hallituksen ohjelmassa ja on hyvä että hyvä että sdpkin ryhmäpuheenvuorossaan ikään kuin tunnusti perussuomalaisten johdokkuuden tässä kritiikissään on hyvä että että pienituloisten huomioon ottaminen on tässä kautta linjan tapahtuvaa tai näin ainakin sanotaan toivoisin että sitä selvitettäisiin kuitenkin mikä näiden veronnostojen vaikutus on juuri nimenomaan pienituloisiin koska tässä ohjelmassa on nostettu myös selvästi pienituloisuus keskiöön nimittäin kun tupakan ja alkoholin hinta nousee niin se tietenkin vaikuttaa pienituloisiin ja koko siihen verokertymään koska on hyvin ristiriitaista se että suomessa nostetaan alkoholiveroa ja virossa lasketaan jolloin se matkustajatuonti kasvaa eli onko se verokertymä myös sellainen että se hyödyttää ja se tulee myös tässä polttoaineverotuksessa selvästi kyllä esille että kun pienituloisilla on ne vanhat ja enemmän kuluttavat autot niin olisi ehkä syytä tutkia ja selvittää myös sitä miten nämä korotukset oikeasti kohtelevat eri tuloluokissa olevia ihmisiä

rouva puhemies aivan aluksi täytyy todeta että olen syvästi liikuttunut siitä kuinka kokoomus on nyt huolissaan eläkkeistä ja hoitajamitoituksesta on todella hyvä että olette myös tulleet tälle linjalle ja toivon sitten että tukea tulee myös hyvälle hallitukselle näistä esityksistä olisin halunnut kysyä kun te kritisoitte ryhmäpuheenvuorossa sitä että hallitus on muka siirtämässä rahaa afrikkaan täällä on selkeä kirjaus että suomi ohjaa kehitysyhteistyörahoitusta muuttoliikkeen juurisyihin haluaisin kysyä eikö tämä ole yhteinen tavoite eivätkö myös perussuomalaiset halua että afrikassa olosuhteet ovat sellaiset että sieltä ei olla pakotettuja lähtemään liikkeelle muutenkin meillä on aivan erinomainen maahanmuuttopoliittinen ohjelma tällä hallituksella ja olen siihen hyvin tyytyväinen myös tuo kuuden kuukauden katto turvapaikka aikojen käsittelylle on hyvä asia samaten se että lisätään turvallisuutta luomalla se jalkapantaseurantamahdollisuus kielteisen päätöksen saaneille

ärade talman edustaja grahn laasonen sai jo sai jo vastauksen siihen että perhevapaauudistus tosiaankin tulee ulkomaalaisen työvoiman saatavuusharkintaprosesseja hallitusohjelman mukaisesti tullaan keventämään se on se on hyvä asia se kokonaan tuskin poistuu niin kuin ei poistunut hallituksen aikana teollisuuden energiavero tosiaankin romahtaa siirtohintoihin tullaan puuttumaan kaksinkertaisia verotuksia ei enää tule olemaan energian tallennusratkaisuissa sekin on hieno asia kiinteistöverosta on jonkun verran puhuttu ja ajatus tämän kirjauksen takana on muun muassa se että kun on sellaista kiinteistöomaisuutta vaikka saari tai luontoarvoiltaan suojeltu alue tai joku muu joka ei ole taloudellisesti käytettävissä hyväksi siellä ei voi rakentaa tai muuta niin nyt tämä hallitus tarttuu siihen jotta siitä ei tulisi kohtuuttomia kiinteistöveroseurauksia tämä on hyvä asia eikö olekin

sitten viimeinen vastauspuheenvuoro edustaja zyskowicz ja sitten ministereille vastaus
arvoisa rouva puhemies onnittelut pääministerille ja uudelle hallitukselle mielestäni tässä hallitusohjelmassa on erittäin paljon hyviä tavoitteita ja hyviä asioita muun muassa nämä koulutuspanostukset mihin muun muassa opetusministeri andersson

lintilä onko todella niin että nämä pysyväisluontoiset lisäykset on tarkoitus lopettaa vuonna kaksikymmentäkaksi
ja nyt myönnän vastauspuheenvuorot ministeri tuppurainen yksi minuutti ja sitten sen jälkeen pääministeri viisi minuuttia ministeri tuppurainen olkaa hyvä

arvoisa rouva puhemies iloitsen siitä että puheenvuorossa noteerattiin hallituksen vahva eurooppa politiikka suomi on eu jäsenenä kokoaan suurempi maailmalla ja se ei edustaja tavio suinkaan kavenna suomen itsenäisyyttä ja itsemääräämisoikeutta vaan päinvastoin antaa meille enemmän mahdollisuuksia ratkoa globaaleja ongelmia ja kyllä me olemme mukana rakentamassa eun budjettia olemme tekemässä budjettia joka tuo sekä suomelle etua että eurooppalaista lisäarvoa me lähdemme neuvotteluihin turvaamaan suomelle tärkeät maaseudun kehittämisvarat aluekehitysvarat tutkimus ja tuotekehyksen mistä myös te perussuomalaiset olette paljon puhuneet ja kun lähdemme heinäkuun alusta euroopan unionin puheenjohtajan tehtävää hoitamaan me teemme sen selkä suorana ja pää pystyssä euroopan unionin jäsenmaana tavoitellen kaikkea kestävän kehityksen mukaista hyvää tulevaisuutta eu kansalaisille niin suomessa kuin koko tällä maanosalla
ministeriaitiossa vielä viittilöitiin annan minuutin mittaisen vastauspuheenvuoron ministeri skinnarille ja sen jälkeen pääministeri
arvoisa puhemies kiitos edustaja virolaiselle kysymyksestä liittyen kehitysavun tiekarttaan ja suomen kunnianhimoiseen tavoitteeseen päästä ykn tavoitteisiin ja sille tasolle minne suomi kuuluu kyllä edustaja virolainen suomi haluaa olla kokoaan suurempi maailmalla ja palauttaa sen tilan mikä valitettavasti vuonna kaksituhattakuusitoista tehdyillä leikkauksilla tapahtui ja se on kirjattu hallitusohjelmaan ja me olemme siitä äärettömän ylpeitä miten tämä tiekartta toteutetaan millä aikataululla palaamme tähän asiaan sitten kun saamme tämän kokonaisuuden ja budjetin käytyä läpi mutta on myös mahdollista arvoisa oppositio se että me teemme sitä yhdessä se olisi yksi vaihtoehto koska tämänkin asian pitää olla ylivaalikautinen ainakin vuoteen kaksituhattakolmekymmentä katsova kokonaisuus näin isosta asiasta on kysymys
vielä ministeri lintilä

arvoisa rouva puhemies edustaja zyskowicz kysyitte tästä investointien kolmen miljardin viidenkymmenen miljoonan osuudesta kyllä ne ovat kertaluonteisia jotka pääsääntöisesti loppuvat vuonna kaksikymmentäkaksi siellä on muutamia poikkeuskirjauksia mutta muuten ne ovat kertaluonteisia siitä mitkä siellä on taustat tässä tuli minun mielestäni hyvä selvitys esimerkiksi ilmaisen ehkäisyn osalta eli siellä voi olla erilainen tausta mitä ehkä siltä lukemalta tulee sitten tässä kysyttiin raidehankkeista tällä hetkellä pisimmällä on turun koska siellä suunnitelma aloitettiin jo viime kaudella se on pisimmällä ilmeisesti myös riihimäki tampere väli on sellainen johon pystyttäisiin lähtemään verrattain nopeasti se mikä niitten tekninen valmius on tällä kaudella mutta lvm varmaan sitten omalta osaltaan tulee sen täydentämään
ja nyt sitten pääministeri rinne viisi minuuttia olkaa hyvä pöntöstä voi käyttää sen puheenvuoron

arvoisa puhemies muutamia asioita edustaja orpo meillä on työllisyyteen liittyen se isompi kokonaisuus joka tuottaa kolmesataa miljoonaa euroa mahdollisuuksia nostaa pysyviä menoja jos se toteutuu siitä yhdestä pilkku yhdeksästä miljardista eurosta joka tälle työllisyysvaikutukselle on on arvioitu osa on tätä julkisen talouden tasapainottamista joka ei mahdollista lisämenojen toteuttamista vaan se on kolmesataa miljoonaa euroa sitä osuutta joka mahdollistaa sen sitten meillä on seitsemänsataakolmekymmentä miljoonaa euroa veronkorotuksia jotka tulevat tästä listasta joka löytyy täältä hallitusohjelmasta jossa on myös veronkevennyksiä ei pelkästään palkansaajille eläkeläisille ja yrittäjille kaksisataa miljoonaa euroa vaan myöskin sitten esimerkiksi startupien henkilöstölle mahdollisuus saada henkilöstöantia verotuksellisesti kevyemmin jotta ne yritykset pystyvät palkitsemaan ja sitouttamaan henkilökuntaa ja arvonlisäverovelvollisuuden alarajan nostaminen viiteentoistatuhanteen sen tavoitteena se että se vaikuttaa suoraan työllisyyteen niin kuin se teki vuonna kaksituhattaviisitoista toteutuessaan tuhatviisisataa euroa nostettiin alarajaa elikkä meillä on siis seitsemänsataakolmekymmentä miljoonaa euroa lisättävissä pysyviä tuloja jotka mahdollistavat sen että riippumatta tästä työllisyystavoitteen liikkeellelähdöstä voidaan pistää osa niistä asioista käyntiin pysyvien menojen osalta mutta lähtökohta on se että tavoitteena on nimenomaan se plus kuusikymmentätuhatta uutta työpaikkaa työllistä jotta saadaan julkisen talouden tasapainoa vahvistettua ja saadaan näitä välttämättömiä menonlisäyksiä toteutettua jotta suomi on kestävä yhteiskunta kaksituhattakaksikymmentä luvun jälkeenkin sitten liittyen tähän talouspolitiikan päätöksentekoon se lähtökohta on se että yksikään näistä kertaluonteisista menoista ei lähde liikkeelle yksittäisen ministerin päätöksellä vaan talouspoliittinen ministerivaliokunta valmistelee näitä kokonaisuuksia sitä mihin nämä rahat käytetään ja valtioneuvosto yleisistunnossa tekee päätöksen siitä mihin näitä käytetään siis se kolme miljardia viisikymmentä miljoonaa euroa sitten haluaisin vielä sanoa raidehankkeista näistä isoista raidehankkeista täällä on todettu hallitusohjelman sivulla satakaksitoista hallitus pääomittaa pohjolan rautatiet oytä tarpeen mukaan ja käynnistääkseen jäljempänä luetellut rataverkon kehittämishankkeet niiden täyttäessä edellä määritetyt perusteet elikkä siis ne perusteet jotka liittyvät hankkeen eteenpäin laittamiseen

ja ja helsingistä itään suuntautuva rata nämä ovat kaikki niitä isoja ratahankkeita jotka pistetään liikkeelle suomen rautatiet oyn kautta ne ovat täällä mukana kannattaa katsoa tarkemmin sen kakkosliitteen sisältä sieltä ne löytyvät sitten sanon vielä näin että

isoin osa näihin liittyvästä rahoituksesta tulevalla vaalikaudella tulee olemaan suunnittelurahaa sen takia että ne eivät ole semmoisessa kunnossa että niitä voidaan viedä vielä eteenpäin mutta kyllä niistä jotkut lähtevät aika nopeastikin liikkeelle

niitten hankkeiden eteenpäinviemismahdollisuuksia siis ylipäätään liikenneinfrastruktuuriin sitten minä vielä kolmantena mittakaavaltaan vähän ehkä pienempi asia mutta ihmisten kannalta aika tärkeä asia nostan esille nämä siirtomaksut joista on lyhyesti keskusteltu tässä meillä on periaatteessa yhteisymmärrys ja lähtökohtainen yhteisymmärrys siitä että näitten maan alle laitettavien verkkojen osalta niiden kuoletusaikaa elikkä siis sitä investointiin liittyvää kuoletusaikaa tultaisiin pidentämään se vaikuttaa niitten siirtohintojen tulevaisuuteen toinen asia jota halutaan selvittää on se kuinka paljon voitaisiin väljentää sitä määräystä siitä maan alle kaivamisesta voisiko sitä jollakin muulla tavalla toteuttaa jotta päästäisiin siirtohinnoissa kevyempiin hinnoitteluihin sitten on myös korotuskatto tutkimisen alla tällä hetkellä tavoitteena on että sähkönsiirtomaksut eivät missään tapauksessa nousisi päinvastoin tulisi tilaa laskea niitä siirtomaksuja ihmisten näkökulmasta ne ovat kohtuuttomia tällä hetkellä

tämän debattijakson jälkeen me menemme puhujalistaan ja jos ilmenee tarvetta vielä nostaa debattikeskustelu myöhemmin tässä illan mittaan niin se on mahdollista

arvoisa puhemies suomalaiset äänestivät vaaleissa muutoksen puolesta ja nyt käsittelyssä olevassa hallitusohjelmassa näkyy tämä muutos oikeudenmukaisemman ja eriarvoisuutta vähentävän suomen suuntaan nyt maailman historian menestyksekkäintä keksintöä pohjoismaista hyvinvointivaltiota ryhdytään vahvistamaan viime hallituskauden leikkausten jälkeen hyvät kansanedustajat suomalaisten oikeudenmukaisuudentuntoa on koetellut erityisen paljon vanhustenhoidon ympärillä käyty keskustelu siksi pidän tärkeänä että hallitus on viimein päättänyt kirjata hoitajamitoituksen lakiin henkilöstömäärän lisäys toteutetaan asteittain etenevän kehittämisohjelman kautta tämä on järkevää arvoisa puhemies eriarvoisuuteen keskeisesti vaikuttava asia on asuntopolitiikka suomi ja etenkin pääkaupunkiseutu tarvitsevat tällä hetkellä enemmän kuin koskaan eriarvoisuutta kitkevää asuntopolitiikkaa sekä lisää kohtuuhintaisia asuntoja

vähentäminen on ohjelmassa asuntopolitiikan osalta avainasemassa nopea muuttoliike kasvukeskuksiin luo alueiden tasapainoiselle kehittämiselle ja asumisen hinnan kasvun rajoittamiselle haasteita paine on etenkin helsingin alueella erityisen suurta sen vuoksi olen tyytyväinen siihen että hallitusohjelmassa kaupunkiseuduilla lisätään kohtuuhintaisten ara asuntojen tuotantoa tavoitteena on että valtion pitkällä korkotuella rakennettavien asuntojen uudistuotannon määrä

kuten edustaja lindtman ryhmäpuheessaan totesi sdp näkee pohjoismaisen hyvinvointivaltion reseptin rakentuvan sosiaalisesti ekologisesti ja taloudellisesti kestävän yhteiskunnan kautta

arvoisa rouva puhemies hyvät kansanedustajat arvoisa hallitus myös minä haluan onnitella teitä lämpimästi onnea vaativassa tehtävässä kannatte raskaita salkkuja ja ihan varmasti se minkä taaksenne viime kaudella jätitte sen edestänne löydätte ja siitä tulee pitämään oikealla oleva oppositio erittäin hyvän huolen arvoisa rouva puhemies täällä nousi esiin pohjoismainen hyvinvointi ja pohjoismainen yhteistyö ja ilmastonmuutoksesta puhuttiin ihan ensimmäisenä haluan mainita sen että globaalit päästöthän maailmassa räjähtävät käsiin meidän tulee pitää huoli siitä että suomessa teollisuus säilyy suomalainen savupiippu on ekoteko ja se on erittäin tärkeää meillä

ja koordinaatiota kansallisista energia ja ja ilmastopolitiikkaan liittyvistä suunnitelmista parannetaan ja me saamme ajanmukaista tietoa näistä asioista tämä hallitusohjelma on unelmien päiväkirja siinä on paljon hyviä asioita ja siinä on paljon toiveita siinä on toiveiden tynnyri ja ja toki ei ole ei ole huono asia unelmoida ja haluan kiittää ihan aluksi sillä siellä on henkilökohtaisesti ajamiani asioita muun muassa saattohoidon laadun parantaminen on erittäin hyvä asia että saattohoitoteema ei unohtunut tästä hallitusohjelmasta siellä on myös syöpäseulonnat joita olen täällä vuosikausia ajanut erittäin hyvä asia kiitos siitä mutta sitten siellä on myös näitä kysymysmerkkejä me puhuimme kauden päättyessä hoitajamitoituksesta ja siitä että nolla pilkku seitsemän on saatava kirjattua lakiin silloisessa yhteisessä oppositiossa jotka nyt olette siellä hallituksessa pontevasti vaadimme että nolla pilkku silloinen sosiaali ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja ilmoitti että se on kuukauden homma se on yksi virke yksi lause vanhuslakia on mahdollista korjata hyvin nopealla tahdilla sinne on mahdollista saada se nolla pilkku seitsemän nyt minä kuuntelen hyvin hyvin huolestuneena olin viimeksi kolme viikkoa sitten tekemässä yövuoron olen tällainen hätähoitaja minun puhelimeni soi silloin kun hoitaja ei ole siellä paikalla mitä me tälle ongelmalle teemme pidän erittäin tärkeänä että siirtymäajat ja kehitysohjelmat unohtuvat tästä keskustelusta ja että lähdemme aktiivisesti ja pontevasti viemään sitä hoitajamitoitusasiaa eteenpäin sillä kyllähän se on niin että jos se puheen asteelle jää ja mitä enemmän asia pitkittyy niin sitten se varmasti myös siihen jää teillä on siitä kokemusta kaksituhattayksitoista viiva kaksituhattaviisitoista olitte silloinkin hallituspuolueena ja silloinhan se hoitajamitoitus laskettiin entisestään sinne nolla pilkku viiteen silloinhan suositus oli se nolla pilkku minä toivoisin että tämä asia viedään pontevasti eteenpäin toivon myös että sinne kotihoitoon kohdennetaan resursseja ja myös kotihoitoon tulisi saada se mitoitus ei ainoastaan että me puhumme siitä ympärivuorokautisesta hoivasta sillä yhä useampi huonokuntoinen vanhus on siellä kodissa minkä takia sen takia että laitospaikkoja on vähennetty laitospaikkojen kohdentaminen ja niiden lisääminen on ensiarvoisen tärkeää ja minä toivon että hallitus kuuntelette tarkalla korvalla sitä toivetta se oli myös teidän oma toiveenne kun olitte oppositiossa että laitospaikkoja lisätään hyvin huonokuntoisia ihmisiä on siellä omissa kodeissaan nämä ovat tärkeitä asioita miten me saamme ne hoitajat meillähän on erilaista hoitajakoulutusta tällä hetkellä on ollut aikaisemmin ja on nykyään jos ei muu auta niin koulutusaikoja on lyhennettävä ja tiivistettävä silloin täytyy miettiä että otetaan kaikki osaaminen käyttöön näiltä henkilöiltä jotka kouluttautuvat siellä on aikuisopiskelijoita joilla on jo aikaisempia tutkintoja eli tehdään tiiviimpiä opintokokonaisuuksia jotka kohdistuvat enemmän käytännön työkentälle opiskelijoita päästetään käytäntöön työharjoitteluun entisestään enemmän ja sillä tavalla saadaan sitä pääomaa siihen osaamiseen

sitä mieltä että meillä on suomessa varaa lisätä lääkärikoulutuspaikkoja meillä on erittäin hyviä opiskelijoita jotka haluavat hakeutua alalle opiskelupaikkoja pitää avata lisää sillä tavalla me saamme työvoimaa suomeen hoitajista vielä sen verran palkkapolitiikka niin me saamme myös ne hoitajat jotka ovat poistuneet kentältä sinne työkentälle näillä muutamilla teemoilla ja vielä se pakkoruotsi olisitte kysyneet opiskelijoilta lukiolaisilta nuorilta mitä se pakkoruotsi oikein meinaa kuin myös rehtoreilta ja opettajilta valtavasti on tullut palautetta että ei ole hyvä asia vaan se on vastakin taantumaa

arvoisa puhemies uuden vasemmistohallituksen johtajan välittämä viesti uuden hallituksen politiikasta oli varmasti monen mieleen hallitus muun muassa korottaa etuisuuksia eläkkeitä toteuttaa maksuttoman toisen asteen sekä panostaa infraan ilmastonmuutoksen torjuntaan ja poliisien määrään hyvää on myös se että ainakin toistaiseksi yrittäjät säästyvät yritysverotuksen kiristyksiltä edellytykset edellytykset hallituksen kuherruskuukaudelle ovat siis olemassa sillä rahan jakaminen on aina helpompaa kuin sen säästäminen aivan koko kauden onnea eivät suomen johtavat ekonomistit ekonomistit rinteen bussin kyydissä ennusta bensa hallituksen seurabussissa uhkaa loppua kesken siitä pitää huolen hallituksen määrittämä talouspolitiikan linja kaiken hyvän ja kauniin rahoitus lepää pitkälti ennustettua paremman talouskasvun ja työllisyyskehityksen varassa vaalikauden päättyessä uusia työpaikkoja pitäisi olla lähes enemmän ja työllisyysasteen olla seitsemänkymmentäviisi prosenttia jotta tavoite tasapainoisesta julkisesta taloudesta olisi saavutettavissa ikävä kyllä uusi hallitusohjelma ei tämän tavoitteen saavuttamiseksi anna mitään eväitä esimerkiksi palkkatuen reipas lisääminen varmasti auttaa monien osatyökykyisten ja erityisryhmien työllistymistä mutta niiden avulla tavoitteesta ei saavuteta kuin murto osa toisaalta hallitukselta on mennyt ohjelmassaan sisu kaulaan todellisten työmarkkinauudistusten kanssa ne loistavat poissaolollaan paikallinen sopiminen ei laajene koskemaan kaikkia yrityksiä ja työntekijöitä saatavuusharkintaa ei poisteta ja työllisyysnäkökulma on unohdettu sekä perhevapaa että sosiaaliturvauudistuksessa aktiivimalli joka kuitenkin on luonut vmn arvion mukaan viiva kaksitoistatuhatta työpaikkaa puretaan ilman selkeää vaihtoehtoa kasvua ylläpitävää tuottavuuden nousua hillitsee taasen hallituksen into rokottaa rajusti työssä käyvää keskiluokkaa esimerkiksi kotitalousvähennystä heikennetään vaikka sen tiedetään parantavan työllisyyttä vähentävän harmaata taloutta ja helpottavan lapsiperheiden ja ikääntyvien arkea yrittäjistä puhumattakaan lisäksi kaavailtu polttoaineveron korotus ei ole yksinään kannatettava teko nyt siitä kärsii eniten autolla työssä käyvä ahkera keskiluokka erityisesti maaseudulla tavalliselle palkansaajalle pois lukien pienituloiset ei ole tiedossa ansiotuloveron kevennyksiä päinvastoin kuin monen muun hallituksen aikana sosiaalivakuutusmaksujen nousu uhkaa myös kiristää ansiotulojen verotusta ensi vuoden puolella jopa miljardilla eurolla jo nyt ankaran verotuksen progressio tulee näin ollen jyrkkenemään jatkossa entisestään kuilu kasvaa esimerkiksi ruotsiin missä sosiaalidemokraattien johtama hallitus on alentamassa korkeinta marginaaliveroa poistamalla ylimmän asteikkoveroluokan kokonaan palkansaajien kannalta ankara verolinja voi luoda lisäpaineita syksyn työmarkkinakierrokseen työllisyyden kannalta on ongelmallista jos päätöksiä kompensoidaan ylisuurilla palkankorotuksilla se murentaisi kilpailukykymme jonka eteen teimme hartiavoimin viime hallituskaudella töitä arvoisa puhemies keskisuomalaisena kansanedustajana olen myös huolestunut omasta maakunnastani viestit esimerkiksi jyväskylä tampere kaksoisraiteen nytkähtämisestä eteenpäin olivat kerrassaan sekavat toiset hallituspuolueiden edustajat sanoivat että suunnittelu voi alkaa toiset että kirjausta kaksoisraiteesta ei ole oppositiosta on tietenkin helpompi auttaa kunhan ensin tiedämme mitä on sovittu hallituspuolueiden kesken arvoisa puhemies jotain positiivista loppuun hallitusohjelman kahteensataan sivuun mahtuu paljon myös hyvää ja kannatettavaa kuten nuorten harrastukset iltapäivään ja lisärahoitusta seuratukiin huippu urheiluun valmennuskeskuksiin ja urheiluakatemioihin toki tässäkin liikuntaohjelmassa on hieman vanhakantaistakin ajattelua että vain kansalaisyhteiskunta liikuttaa vaikka yksityinen sektori on tällä hetkellä paljon kovempi liikuttaja siksi liikunnan arvonlisäveron laskeminen olisi ollut luultavimmin eniten liikuntaa lisäävä toimenpide myöskin liikuntaosiossa on ristivetoa moneen suuntaan eikä ohjelma etene loogisesti summa summarum rakenteiden rahoittamisesta pitäisi päästä toiminnan rahoittamiseen ja se ei tällä ohjelmalla etene arvoisa puhemies näillä saatesanoilla yhdyn edustaja orpon tekemään epäluottamuslauseeseen
arvoisat edustajat tässä juuri muutama tunti käytiin tätä debattia ja

puhujalistaa jossain vaiheessa sitten kun enemmän enemmän on aikaa kulunut edellisestä debatista lähdetään debattiin uudestaan ja sitten myös ministerit tulevat kyllä kyllä saamaan oman puheenvuoronsa siihen mitä täällä on sanottu mutta nyt

arvoisa puhemies

myös pienituloiset tulevat toimeen tämän hallituksen ohjelmassa tämä näkyy esimerkiksi kaikkein pienimpien eläkkeiden nostamisena pienituloisiin lapsiperheisiin panostamisena sekä perheiden ja ikäihmisten palveluiden parantamisena alueellinen oikeudenmukaisuus puolestaan edellyttää että koko suomen elinvoimaa vahvistetaan hallitusohjelma tunnistaa hyvin vaikkapa toimivien liikenne ja tietoliikenneyhteyksien sekä koulutuksen saavutettavuuden merkityksen eri puolilla suomea ne ovat konkreettisia elinvoiman kehittämisen ja ylläpitämisen keinoja on selvää että näiden tavoitteiden toteutuminen edellyttää paitsi vahvaa poliittista tahtoa myös euroja perusväylänpidon määrärahojen nostaminen kolmellasadalla miljoonalla eurolla vuodessa on konkreettinen esimerkki tahdosta ja keinosta panostaa elinvoimaan eri puolilla suomea arvoisa puhemies hallitusohjelma on myös ylisukupolvisesti vastuullinen niin taloudellisesti kuin ekologisesti arvioiden ilmaston lämpeneminen ja luonnon monimuotoisuuden hupeneminen ovat asioita joista meidän jokaisen on kannettava vastuumme tässä salissa istuvilla on mahdollisuus ja samalla velvollisuus vaikuttaa asiaan enemmän kuin vain omin yksittäisin kulutusvalinnoin hallituksen päätöksin suomi kulkee kulkee kohti kunnianhimoista hiilineutraaliustavoitetta vuonna kaksituhattakolmekymmentäviisi tavoitteen toteutumiseksi on välttämätöntä että keinot ovat sosiaalisesti alueellisesti ja taloudellisesti kestäviä nämä elementit ovat hallitusohjelmassa tasapainossa tämä tarkoittaa muun muassa sitä että voimme jatkossakin hyödyntää luonnonvarojamme ja osaamistamme vaikkapa metsien käyttöä kestävästi kasvattaen ratkoen samalla globaalia ilmastohaastetta ja luoden taloudellista lisäarvoa arvoisa puhemies ylisukupolvisesti on myös hallitusohjelmassa esitetty talous ja työllisyyslinja julkisen talouden kestävyys ei ole vain tyhjää puhetta vaan vahvaa sitoutumista vaativa tavoite jota kohti hallitus kulkee vain kestävällä taloudenpidolla voimme turvata hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuuden myös tuleville sukupolville siksi tavoitteena on että julkinen talous on tasapainossa vuonna kaksituhattakaksikymmentäkolme vastuullinen taloudenpito vaatii tunnustamaan tosiasiat kestävyysvaje julkisessa taloudessa on edelleen noin prosenttia töitä on siis tulevinakin vuosina tehtävä jotta suomi voidaan jättää paremmassa kunnossa tuleville sukupolville kestävin keino vahvistaa julkista taloutta pitkällä aikavälillä on toden totta työllisyyden kasvu tavoitteen toteutuminen edellyttää määrätietoisia toimia eikä hallitusohjelma sulje tähän liittyen mitään toimenpiteitä pois kuten aiemmin tänään tässä salissa jo on todettu samasta syystä on tärkeää että yrittämisen ja pitkäjänteisen omistamisen kannusteet säilytetään ja yritysten pitää voida kannattaa ja motivoitua kasvamaan ottamaan riskejä ja luomaan työpaikkoja tämä oli yksi keskustan monista kynnyskysymyksistä ja tämä on hallitusohjelmassa vahvasti huomioitu näin kakun kasvattajia riittää myös tulevaisuudessa arvoisa puhemies tulevaisuutta ei rakenneta katsomalla peräpeiliin vaan rohkeasti eteenpäin historiaa on kuitenkin syytä tuntea ja tiedostaa että nyt tehtävät investoinnit ovat luontevaa jatkumoa sipilän hallituksen vahvalle perinnölle tälle pohjalle nykyinen hallitus kykenee rakentamaan oikeudenmukaiset ja vastuulliset tavoitteensa ja toimensa ja näin hallitusohjelma myös tekee

arvoisa puhemies tämän hallitusohjelman myötä suomeen syntyy hallitus joka tekee historian kunnianhimoisinta ilmasto ja ympäristöpolitiikkaa torjuu köyhyyttä rakentaa tasa arvoa ja palauttaa suomen maaksi joka kunnioittaa ihmisoikeuksia

me haluamme varmistaa että jokainen saa tarvitsemaansa apua ja tukea siksi terveydenhoitajien psykologien ja kuraattoreiden määrää lisätään peruskoulussa lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa sitovat mitoitukset tarvitaan jotta lapset ja nuoret ovat yhdenvertaisessa asemassa koko maassa me haluamme että jokainen saa peruskoulusta hyvät eväät elämään ja että jokainen peruskoulun päättävä saa myös toisen asteen koulutuksen toivottavasti on tavoite joka jaetaan tässä salissa kaikkien kesken tästä syystä eniten tukea tarvitsevia kouluja tuetaan ja peruskoulun laatua ja tasa arvoa vahvistetaan eskarista ja peruskoulusta kahdesta ekasta luokasta luodaan nykyistä yhtenäisempi kokonaisuus jotta jokainen saa oppia omassa tahdissaan

iloinen uutinen jokaiselle lapselle ja nuorelle joka kantaa huolta perheensä toimeentulosta ja jättää sen takia menemättä vaikkapa kouluun kurssille tai harrastukseen korkea osaaminen ja laadukas tutkimus vapaa tiede ne eivät mene koskaan pois muodista jokaisella on oltava taustastaan riippumatta mahdollisuus kehittää osaamistaan ja oppia uutta läpi elämän maksuttomalla koulutuksella sillä suomalaisen tasa arvoisen koulutuksen kulmakivellä taataan ettei kenenkään tarvitse punnita tulevaisuudensuunnitelmiaan rahoja laskemalla siksi yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen perusrahoitusta lisätään ja indeksikorotukset toteutetaan täysimääräisinä korkeakoulujen autonomiaa ei heikennetä ja tutkintoon johtava korkeakoulutus säilyy maksuttomana lisäksi ulkomaalaisten tutkijoiden opiskelijoiden heidän perheidensä jäämistä suomeen helpotetaan opiskelijoille myönnetään oleskelulupa koko tutkinnon suorittamisen ajaksi ja kahdeksi vuodeksi valmistumisen jälkeen arvoisa puhemies hyvätkin linjaukset ovat parhaimmillaan vasta huolellisen valmistelun ja vaikutusarviointien jälkeen siksi sydäntäni lämmittää erityisesti politiikan uudistamisesta muun muassa lupaus tietopohjaisesta politiikasta lupaus syrjimättömyydestä ja lupaus sukupolvien välisestä oikeudenmukaisuudesta rakentavat selkänojan ja perustan kaikille tämän hallituksen tuleville päätöksille toivon että jokainen ministeri ja miksei jokainen kansanedustajakin tekee näistä lupauksista itselleen huoneentaulun ja pitää ne tiiviisti mielessä aina tässä salissa ja myöskin salin ulkopuolella

arvoisa

herra puhemies ihan

pääministerin puheenvuorossa ja esittelypuheenvuoroissa aina välillä toistui kun puhuttiin koulutuksesta että kuka maksaa että me kaikki maksamme koulutukseen liittyvät rahat tulevat meiltä joilla on ansiotöitä yritykset maksavat osansa toki tietysti kuntien kustantaman peruskoulutuksen

palkkatyöntekijät sillä pääomatuloista ei juurikaan kunnille virtaa

sitä koulutusta kustantamaan se on aina hyvä muistaa mistä se raha sitten lopulta tulee ja siinä mielessä oikeistoa on aina joskus oikeastaan hyvä muistuttaa siitä kuinka peruskoulurahoitus kuntasektorilla muodostuu mutta jos näin niin kuin vähän oman osaamisalueen sisältä lähtee tarkastelemaan tätä hallitusohjelmaa niin erittäin myönteistä tässä on se että nyt palataan tämän rinteen hallituksen myötä työmarkkinajärjestöjen kolmikantaiseen valmisteluun se on yksi semmoinen selkeä suunnanmuutos mitä tämä maa olisi kaivannut jo edellisen hallituksen alkutaipaleella niin että emme olisi kohdanneet sitä pakkolakien uhkaa mikä tapahtui ja minkä johdannaisena sitten tuli kiky sopimukset ja poliisien palomiesten

nyt tämä hallitus ei ole sillä linjalla tämän hallituksen pelikirjaa ei käydä rakentamassa ekn pukuhuoneessa vaan tämä tehdään yhdessä työmarkkinajärjestöjen kanssa niin että siinä samassa pukuhuoneessa on niin ek sak kuin työmarkkinajärjestöt jolloin se valmistelu näissä työmarkkina ja työelämäkysymyksissä lähtee oikealta sovinnon ja sovittelun kohdalta niin kuin

työelämän säännöstöä ja lainsäädäntöä muodostettu hyvällä tapaa sille tasolle millä se nyt on ja sitä vielä edelleen kehitetään on hyvä että

teollisuuspolitiikka on aktiivista ja siihen tartutaan myös eu tasolla ja edellytetään talouspoliittisen strategian laatimista jo edellisellä tai sitä edellisellä kaudella kun täällä oli mahdollisuus esittää toiveita keskustelualoitteeksi olin täällä puhumassa että tämä maa tarvitsisi teollisuuspoliittisen ohjelman toivon ja uskon siihen että tässä hallituksessa

huolehtia siitä että meidän teollisuuden rakenteet rakentuvat sille että ympäristöystävällisyys huomioiden ja ilmastonmuutos huomioiden meillä rakennetaan edelleen toki täytyy kiittää edellisen hallituksen linjauksia siitä mitä esimerkiksi ministeri lintilä kovasti täältä toi esille että teollisuuden merkitystä digitaalisuuden ja tekoälyn haltuun ottamista ja sitä kautta koko teollisuuden kehittämistä

ja uskon että tässä hallituksessa on sellaista tahtoa että teollisuus ei tarkoita yhtäläisyysmerkeissä savupiippua vaan hyvinvointia jonka tulovirroilla voidaan mahdollistaa niin ilmastonmuutosteknologian edistämistä kuin myös sitten erityisesti positiiviseen suuntaan sanoisin että tuloveron alennus pieni ja keskituloisille on hyvä asia se kannustaa ja se on eteenpäinvievää se on oikeansuuntaista veropolitiikkaa ja itse entisenä pääluottamusmiehenä tervehdin todellakin aktiivimallin leikkurin purkua erittäin

jo sellainen kynnyskysymys että se epäoikeudenmukainen ja täysin turha ja toimimaton järjestelmä nyt puretaan ja tämä hallitus varmasti tuo parempia elementtejä huolehtia työttömistä niin että resursseja lisätään juuri sinne missä niitä tarvitaan eli tukemaan työttömiä ihmisiä työllistymään

arvoisa puhemies värderade talman tulevien kahdenkymmenen vuoden aikana

maailma tulee muuttumaan enemmän kuin se on muuttunut viimeisen kahdensadan vuoden aikana tämä huima muutos ja kehitystahti tuovat tullessaan valtavia mahdollisuuksia etenkin kaltaisellemme pienelle ja ketterälle fiksulle ja osaavalle maalle suomella on ainutlaatuinen tilaisuus olla se voima joka tuo eri sektoreille muun muassa energia ja ympäristöteknologian järjestelmätason uusia ratkaisuja ja uusia konsepteja nimenomaan huomiseen maailmaan jossa työn käsite sekä taloudellisen arvonluonnin logiikka tulevat poikkeamaan huomattavasti siitä

rkp pitää erittäin tärkeänä sitä että yrittäjyyteen työhön omistajuuteen tai perintö ja lahjaverotukseen liittyvää verotusta ei koroteta hallitusohjelmasta löytyy siis paljon hyvää ja poimin tässä muutamia pointteja arvoisa puhemies vähähiiliseen talouteen siirtymiseksi panostetaan erityisesti biotalouden kiertotalouden puhtaan teknologian ratkaisujen energiatehokkuuden päästöttömien energiantuotantomuotojen energian varastointiratkaisujen ja hiilen talteenoton ja hyödyntämisen kehittämiseen ja ja markkinoille saattamiseen sekä tutkimus kehitys ja innovaatiotoimintaan tullaan myös arvioimaan maksuhäiriöitä perintäkuluja ja maksuaikoja koskevan lainsäädännön kehittämistarpeet positiivinen luottorekisteri otetaan käyttöön ja samalla lyhennetään maksuhäiriömerkintöjen kestoaikaa tähän liittyenhän meillä oli jo viime kaudella lakialoite meitä taisi olla satakolmekymmentäseitsemän edustajaa yli puoluerajojen joten hienoa että tämä asia vihdoinkin etenee tullaan myös huolehtimaan elämisen ja yrittämisen edellytyksistä koko suomessa monimuotoisesti alueiden ja kaupunkien tarpeet huomioon ottaen koko suomen kansa mahtuu yhteen kaupunginosaan shanghaissa joten on täysin turhaa luoda minkäänlaista vastakkainasettelua metropolialueen yliopistokaupunkien seutukaupunkien tai muidenkaan alueidemme välillä suomessa pärjäämme yhdessä tillsammans tai emme pärjää ollenkaan on pistettävä paukut maailmanluokan toimintaedellytysten rakentamiseen niin että korkean jalostusasteen vientiyrityksemme ekosysteemeineen pärjäävät globaaleilla markkinoilla tavoitteena tulee mielestäni ehdottomasti olla että saamme mahdollisimman monia monia teknologiajättejä keskittämään merkittävää tuotanto tutkimus ja kehittämistoimintaa juuri suomeen ja juuri tähän tarvitaan sitä uudentyyppistä julkisen ja yksityisen sektorin strategista yhteistyötä yliopistokaupunkien kanssa käytävä vuoropuhelu julkisen ja yksityisen tki rahoituksen strategisesta kohdentamisesta globaalisti kilpailukykyisten ekosysteemien vahvistamiseksi on tässä yksi avainkomponentti pienellä maalla on erinomaisen hyvät mahdollisuudet luoda uutta liiketoimintaa ja huippuluokan innovaatioita erikokoisten yritysten korkeakoulujen tutkimuslaitosten ja myös kaupunkien ketterällä yhteistyöllä tästä on jo nyt monia hyviä esimerkkejä ympäri suomen ja lisää tarvitaan muun muassa wärtsilä ilmoitti kahdensadan miljoonan investoinnista suomeen ja vaasaan tuossa hiljattain

on toimittava aktiivisesti olemassa olevien rajaesteiden poistamiseksi pohjoismaiden tulisi tehdä huomattavasti tiiviimpää yhteistyötä monella eri sektorilla esimerkiksi viennin edistämisessä tässä heitän palloa ministereille skinnari ja blomqvist sekä liikenteen että energian osalta

arvoisa puhemies tuon terveiset hallitukselle tuolta eduskuntatalon pihalta jossa olimme kansanedustajajoukolla ottamassa vastaan henkilökohtaisen avun paraatia siellä muistutettiin siitä miten tärkeää aivan jokapäiväisen tavallisen elämän ihmisen perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien kannalta on se että vaikeavammainen henkilö voi saada henkilökohtaisen avustajan apua eräässä kyltissä muistutettiin että ilman avustajaa olisin alasti ajattelen että tämäkin kansalaisten muistutus on syytä ottaa huomioon kun hallitus ryhtyy valmistelemaan toivon mukaan nimenomaan tämän parlamentaarisen työn johdolla sote uudistusta tässä hallitusohjelman sote uudistusta koskevassa osiossa todetaan että asiakkaiden yhdenvertaisten ja sujuvien palveluiden turvaamiseksi ja itsemääräämisoikeuden vahvistamiseksi valmistellaan palvelusetelilain uudistus ja tehdään linjaukset henkilökohtaisen budjetin käyttöönotosta sote uudistuksessa tätä todellakin odotetaan ja ja tarvitaan ja nyt on käytettävä kaikki kaikki yhteistyöpotentiaali siihen että tällä kaudella tuo sote uudistus nyt vihdoin saadaan maaliin no hallitusohjelma todellakin sisältää monia hyviä ja ja suuria toiveita herättäviä tavoitteita kuten hoitajamitoitus vanhuspalveluissa joka on erittäin hyvä tavoite tavoite jota kristillisdemokraatit ovat usean vaalikauden ajan ajaneet samoin on sitten tämä hoitotakuu jotta lääkäriin pääsee nopeasti ja nekin kansalaiset jotka eivät ole työterveyspalveluiden piirissä

voivat saada tasavertaisemmin palveluita samoin on monilapsisten perheiden lapsilisäkorotukset tai vaikkapa poliisien määrän lisääminen mutta samaan aikaan nämä hallituksen hyvät tavoitteet kytkeytyvät siihen että tavoite julkisen talouden tasapainosta vuoteen kaksituhattakaksikymmentäkolme mennessä saavutetaan ja ne kytkeytyvät myös tavoitteeseen työllisyysasteen nostosta seitsemäänkymmeneenviiteen prosenttiin tänään suomen pankki julkaisi ennusteen jonka mukaan bkt kasvaa yhden pilkku kolmen prosentin vauhtia vaalikauden loppupuolella tai jo vuonna

kun hallitus on laskenut kahden prosentin varaan kyllä tämä herättää suuren huolen siitä miten käy näiden hyvien lupausten koska hallitus tarkastelee näitäkin toimenpiteitä uudelleen mikäli niiden toteuttaminen vaarantaisi julkiselle taloudelle asetettujen tavoitteiden saavuttamisen pitäisinkin erittäin tärkeänä sitä että vielä tämän keskustelun aikana kuulisimme siitä millä tavoin hallitus priorisoi näitä hyviä tavoitteita ja toisaalta millä keinoilla tuohon työllisyystavoitteeseen aiotaan päästä siitä haluan keskustapuolueelle antaa kiitoksen että

ei pääministeri antti rinteen vaalipuheista huolimatta romutettu eikä eikä poistettu hallitus ei työpaikkoja luo yrittäjät luovat ne työpaikat ja sen takia on todella tärkeää

että että yrittäjämyönteinen ilmapiiri ja verotus säilyy arvoisa puhemies kun aika alkaa loppua niin tässä totean että kannatan edustaja sari essayahn tekemää epäluottamuslause ehdotusta

arvoisa herra puhemies suomen suunta on muuttumassa pääministeri rinteen hallituksen hallitusohjelma ei keskity vain yhden hallituskauden aikana vaikuttaviin toimenpiteisiin vaan se katsoo kauas tulevaisuuteen hallitus on linjannut useista pitkälle kaksituhattakolmekymmentä luvulle ulottuvista tavoitteista ja tiekartoista ihmisten hyvinvoinnin kannalta erityisen tärkeitä ovat sosiaali ja terveydenhuoltoon sosiaaliturvaan varhaiskasvatukseen osaamiseen sekä työllisyyteen tähtäävät tehtävät tehtävät ja investoinnit lapsiperheitä tuetaan monilla eri toimenpiteillä lapsiperheiden palveluissa palveluissa lisätään resursseja ja osoitetaan niitä muun muassa perhekeskustoimintaan perheiden kotipalveluun turvakotipalveluihin sekä päihdeäitien palveluihin lastensuojeluun säädetään vihdoin henkilöstömitoitus jota varsinkin sosiaalityöntekijät ovat pitkään esittäneet myös lapsiperheiden etuuksiin tulee parannuksia joista on erityisesti syytä mainita yksinhuoltajille ja opiskelijoille suunnatut korotukset molemmat ryhmät ovat ovat vanhempina usein pienituloisia ja köyhyysriskissä rinteen hallitus lopettaa lasten eriarvoisen kohtelun varhaiskasvatuksessa täysipäiväinen kokoaikainen subjektiivinen varhaiskasvatusoikeus palautetaan ja samalla pienennetään yli pienennetään yli kolme vuotiaiden lasten ryhmäkokoja pitkällä tähtäimellä tulee edetä edelleen kohti osa aikaista maksutonta varhaiskasvatusta toinen tärkeä kohde johon erityisesti sote puolella panostetaan on ikäihmisten palvelut hallitus laatii poikkihallinnollisen ikäohjelman yhteistyössä alan eri toimijoiden kanssa pitkään odotettu vanhusasiainvaltuutetun tehtävä ja toimisto perustetaan vanhuspalvelulakia päivitetään ja ympärivuorokautiseen hoitoon säädetään sitova henkilöstömitoitus samalla myös kotihoidon resursseja ja laatua sekä omaishoitoa vahvistetaan on selvää että henkilöstöä tarvitaan vanhuspalveluihin lisää ja siksi mitoitus toteutetaan siirtymäajan puitteissa arvoisa puhemies hallitus ryhtyy pikaisiin toimiin perusterveydenhuollon palveluiden saatavuuden parantamiseksi rinteen hallitus tiukentaa hoitotakuuta siten että kiireettömään hoitoon pääsisi viikon sisällä hoidon tarpeen arvioinnista tämä edellyttää perusterveydenhuoltoon lisätään lääkäreitä ja osoitetaan riittävät resurssit sote uudistuksessa rinteen hallitus palaa uudistuksen perustavoitteisiin eli hyvinvointi ja terveyserojen kaventamiseen yhdenvertaisuuden toteuttamiseen ja palveluiden laadun saatavuuteen uudistus toteutetaan vihdoinkin sote edellä arvoisa puhemies osaamiseen ja koulutukseen tehtävät panostukset ovat keskeisiä tulevaisuusinvestointeja rinteen hallitus laatii osaamisen ja oppimisen tiekartan vuodelle kaksituhattakolmekymmentä jossa etsitään yhteiset keinot suomen koulutus ja osaamistason nostamiseksi ja oppimiserojen kaventamiseksi hallitus kohdistaa toimenpiteitä kaikille koulutusasteille varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin keskeisimpinä välineinä osaamistason vahvistamiseen on peruskouluun panostaminen sekä oppivelvollisuuden pidentäminen jonka myötä kaikille tarjotaan mahdollisuus maksuttomaan toisen asteen koulutukseen tämä sekä parantaa työllisyyttä että pidentää työuria työuria toisen asteen koulutus on tänä päivänä minimikoulutustaso jota työelämässä vähintään edellytetään on hienoa että hallitusohjelmassa myös taataan jokaiselle lapselle ja nuorelle aito mahdollisuus harrastukseen koulupäivän yhteydessä hallitus vahvistaa myös yliopistojen ja ammattikorkeakoulun perusrahoitusta ja lupaa tehdä indeksikorotukset täysimääräisinä korkeakoulutuksen aloituspaikkoja lisätään jotta voitaisiin saavuttaa vuoden kaksituhattakolmekymmentä tavoite että viidelläkymmenellä prosentilla nuorista aikuisista olisi korkeakoulutus osaamistason parantamisella on aivan keskeinen merkitys työllisyysasteelle ja tulevaisuuden talouskasvulle yksilön kannalta se parantaa valmiuksia elinikäiseen oppimiseen ja mahdollistaa erilaiset siirtymät työuran aikana tämä tuo

luottamuksen ja uskon tulevaisuuteen yhteiskunnan kannalta se puolestaan takaa sen että tarjolla on riittävästi osaavaa työvoimaa joka myös kykenee kehittymään työn muutoksessa ja vaatimustason kasvaessa tämä luo perustan koko suomalaiselle ja pohjoismaiselle hyvinvointivaltiolle ja sen rakentamiselle ja kehittämiselle edelleen

arvoisa puhemies aivan ensimmäisenä kannatan edustaja tavion tekemää epäluottamuslause esitystä tässä hallitusohjelmassa riittäisi arvosteltavia yksityiskohtia mutta keskityn ensiksi suuriin linjoihin niihin rakenteellisiin ongelmiin mitkä tässä ohjelmassa suorastaan pistävät silmään eli ensimmäisenä se että ei ole rahaa siihen mitä aiotaan tehdä vaikka talouskasvu toteutuisi sellaisena kuin tässä haaveillaan ja kuvitellaan niin siitä huolimatta vaikka mitään leikattua ei laitettaisi takaisin mitään edellisen hallituksen tekemää leikkausta ei palautettaisi pitäisi leikata kahden miljardin verran muistini mukaan tällainen laskelma on tehty eli ei ei tässä ole mitään jakovaraa nytkään hallitusohjelma ei sisällä keinoja työllisyyden kasvattamiseen niitä keinoja kyseltiin tuossa debattikeskustelussa useaan kertaan eikä niitä keinoja kukaan esittänyt lukuun ottamatta tätä laittomasti maassa olevien työllistämistä joka tuskin työllistämiskeinoista nyt suorastaan käy sanotaan että työmarkkinajärjestöt pyydetään samaan pöytään keskustelemaan työllistämiskeinoista kuitenkin jos työmarkkinajärjestöillä näitä työllistämiskeinoja olisi niin miksi ne olisivat pitäneet niitä piilossa lähes vuosisadan ja nyt vasta tämän hallituksen yhteydessä paljastaisivat ne työllistämiskeinonsa ei niitä tosiasiassa ole takki on varsin tyhjä toinen mikä on hallitusohjelmassa rakenteellinen on se että vaikka rahaa olisikin niiden tavoitteiden toteuttamiseen mitä on niin ne rahat käytetään väärin otetaan ensimmäisenä tämä oppivelvollisuuden jatkaminen löytyykö yhtään sellaista asiantuntijaa jonka mielestä tämä on paras tapa käyttää niitä koulutusrahoja joita kenties suurella työllä ja vaivalla saadaan jostakin otettua käytettäisiin ne rahat ammattikoulutuksen tason parantamiseen siihen että ammattikouluista oikeasti valmistuisi osaajia ammattilaisia käytettäisiin ne rahat peruskouluihin johonkin muuhun muuhun kuin tällaiseen sosiaalidemokraattien harjoittamaan holhoamispolitiikkaan tämä on ideologiaa tämä on ideologiaa edellisen edellisen hallituksen vasemmisto oppositio syytti hallitusta ideologisista asioista ja on nyt itse lähdössä tekemään ideologisia asioita eli juuri tätä holhoamista oppivelvollisuuden pidentämisellä kun tosiasiassa pakottamisella ei sitä motivaatiota saada aikaan ja motivaatiota siinä kuitenkin pohjimmiltaan kysytään toinen kysymys koulutuspolitiikkaan liittyen kuka asiantuntija on sitä mieltä että tämä niin sanotun pakkoruotsin tuominen ylioppilaskirjoituksiin on hyvä ajatus tätä vastustaa jopa lukiolaisten liitto onko nyt niin että tutkittu tieto ei kelpaakaan politiikan pohjaksi nykyiselle vasemmistohallitukselle entiselle vasemmisto oppositiolle kun se ei sovikaan omaan ideologiaan esitin debatissa kysymyksen näistä rahoista että miksi kansallisomaisuutta myydään vaikka velka olisi halvempaa en saanut siihen vastausta onko siinä kysymys eu komission vakausmenettelyn välttämisestä ja ja luottoluokittelijoiden reaktion välttämisestä kenties siihen jossain vaiheessa saan hallitusohjelmassa ei oteta sanallakaan kantaa eun nettojäsenmaksun suuruuteen ja suomen eun saannin kuristumiseen ja maatalouden tukien putoamiseen tulevalla eun rahoituskehyskaudella vaikka nämä asiat ovat kaikilla varsin hyvin tiedossa tai ainakin pitäisi olla jos tässä talossa aikoo aikoo jollain tavalla asioihin vaikuttaa mitä mitä sille aiotaan tehdä nettojäsenmaksumme nousee vuosittain satojen miljoonien tasolla mitä keinoja hallituksella on sen asian hoitamiseen tai korjaamiseen sehän on hyväksytty että rahoitus tulee nousemaan ylemmäs yhdestä prosentista bruttokansantuotteesta tässä hallitusohjelmassa on mielestäni kysymys kateuspolitiikasta joka vie kalatkin vedestä esimerkkinä tämä kotitalousvähennyksen heikentäminen ja korkovähennyksen poisto silti toisaalta näitäkään asioita osata hoitaa kunnolla oppositio edellisen hallituksen aikaan huusi suoraa huutoa siitä että tuloerot ovat kasvaneet sitten tuli sitä tutkittua tietoa tuloerojen kasvu käytännössä perustui siihen että tupakkaveroa nostettiin se oli se suurin yksittäinen tekijä siinä että näennäisesti olivat tuloerot suomessa kasvaneet no mitä tämä hallitus nyt sitten tekee kasvattaa tupakkaveroa erittäin merkittävällä tavalla elikkä tosiasiassa kasvattaa tuloeroja suomessa eivätkä ihmiset huvikseen polta tupakointi on addiktio ei sitä voi noin vain lopettaa asemassa olevat köyhemmät ihmiset kärsivät siitä että näitä veroja nostetaan heidän taloudellinen asemansa huononee pitävin liima tälle hallitusohjelmalle tuntuu olevan kolme miljardia myytyä kansallisomaisuutta mutta siitä huolimatta pitää kysyä missä on se koulutusmiljardi jota lupailtiin vaalien alla tehdään lisää kustannuksia mutta mistä rahat edes entisiin puhutaan tulevaisuudesta vuodesta kaksituhattakolmekymmentä ei sanaakaan kestävyysvajeesta mihin se katosi eikö se ollutkaan tutkittua tietoa että on olemassa kestävyysvaje arvoisa puhemies tämä on keskiluokan kyykytyksen hallitus joka ei luottamusta ansaitse
nyt lienee arvoisat edustajat oikea hetki antaa ministereille vastauspuheenvuoroja täällä on pitkä lista pyyntöjä aloitetaan ministeri paaterosta kolme minuuttia
arvoisa herra puhemies ihan ensin tähän valtion omaisuuden myyntiin se on yksi väline ja keino siihen että me voimme a lisätä

infran rakentamista joka on tietenkin vain osa siitä mutta kyllä minun mielestäni on tulevaisuusinvestointeja myöskin satsata tk investointeihin elikkä osaamiseen innovaatioihin ja ja tutkimustoimintaan ja siitä syystä ne voivat myöskin osin olla määräaikaisia tässä keskustelussa on hämmentävää ollut ehkä se että siinä kritisoidaan valtion omaisuuden käyttöä näihin hankkeisiin etenkin sieltä oikealta laidalta kun katson edellistä hallituskautta jolloin noin pari miljardia on myyty ja minkäänlaisia työllisyys tai muita vaikutuksia ei ole kukaan arvioinut eikä tiedetä mitkä ovat olleet niitten investointien vaikutukset jos niitä on edes haluttu ajatella investoinneiksi enemmän ne ovat ehkä menneet valtion budjetin täytteeksi jotenka nyt on kuitenkin tarkoitus ja tavoite käyttää tuloja investointeihin ja jos valtion omaisuutta myydään sitten kuntapuolelle kuntien osalta tietenkin kiitos jo teknisen kehyksen indeksijäädytykset lopetetaan ja kiky leikkaukset lopetetaan sen lisäksi sinne on kirjoitettu että että tulee sadan prosentin korvaus niihin uusiin tehtäviin tai tehtävien laajennuksiin jotka sieltä ovat nyt näillä näkymin myöskin onneksi tulossa liittyen varhaiskasvatukseen liittyen koulutuksen pidentämiseen kahdeksaantoista vuoteen tai liittyen hoitajamitoituksiin tai viikon hoitoonpääsyyn näitten osalta luotan siihen että kun hallitus on yhdessä sopinut että niitten kustannukset korvataan niin ne myöskin tullaan kunnille korvaamaan

arvoisa puhemies värderade talman tässä on ollut monta hyvää puheenvuoroa ja nostan esille esimerkiksi sen ylivelkaantumisen riskin mikä on monessa puheenvuorossa myös tullut esille elikkä täällä edustaja strand nosti sen tärkeän asian esille että tämä hallitus nyt yrittää päästä ylivelkaantumiseen käsiksi me tiedämme että suomalaiset ovat ylivelkaantuneet ja se ei ole piirre joka on on nyt läsnä meidän yhteiskunnassamme vaan koko euroopassa kotitaloudet ylivelkaantuvat sen takia on äärimmäisen tärkeätä että tässä hallituksen ohjelmassa on nyt yksittäisiä panostuksia esimerkiksi velkaneuvonnan lisäämiseen lisäämiseen on panostuksia siihen että kansalaisten osaamista talousasioissa lisätään myös koulutuksessa tullaan lisäämään panostuksia siihen että oppilaat oppivat enemmän mitä mitä tarkoittaa se että nostaa lainaa mikä on korko mitä se tarkoittaa että lainaa pitää maksaa takaisin ja niin edelleen nämä ovat kaikki tärkeitä asioita ja ne ovat myös meidän kansantaloudellemme tärkeitä ylipäänsä voi sanoa näin että nyt kun hallitus panostaa osaamiseen niin se tarkoittaa myös sitä että panostetaan siihen että ehkäistään syrjäytymistä ja oikeusvaltiossa me tiedämme myös että he joilla on ne suurimmat ongelmat he jotka putoavat väliin he jotka tai toisesta

että myös ylivelkaantuvat tai

erilaisten huumausaineitten kanssa he ovat myös riskialttiita sille että joutuvat rikolliselle tielle ja sen takia kaikki nämä panostukset mitkä nyt tehdään varhaiskasvatuksesta peruskouluun toiseen asteeseen ja myös kolmanteen asteeseen yliopistoihin asti ovat tärkeitä elementtejä siinä että pystytään myös ennalta ehkäisemään rikollisuutta ja näin tällä tavalla myös nostamaan hyvinvointia tässä meidän hyvässä maassamme ylipäänsä hallitusohjelma sisältää paljon hyviä asioita ja mitä tulee rikosten torjuntaan niin tärkeintä on se että myös kiinnijäämisriski

tässä on myös tärkeätä se että tullaan lisäämään poliisien määrää ja että myös tulee enemmän voimavaroja sekä syyttäjille että oikeudenhoidolle ylipäänsä myös tuomioistuinlaitokselle kaikki tämä on omiaan myös vahvistamaan kansalaisten luottamusta ja kun mennään tästä nyt eteenpäin

arvoisa puhemies täällä salissa tuli kysymyksiä näistä keskeisistä isoista raidehankkeista hallitusohjelmassa on tunnistettu ja tunnustettu se että nämä isot merkittävät raidehankkeet ovat aivan keskeisessä asemassa siinä että meillä elinvoima kilpailukyky työllisyys ja eri alueiden saavutettavuus paranevat tulevaisuudessa tämän lisäksi näillä keskeisillä isoilla raideinvestoinneilla on tietenkin myös iso rooli siinä että voimme vastata ilmastonmuutokseen siihen isoon haasteeseen joka on globaali ja koskettaa myös meitä suomalaisia hallitusohjelmassa on asetettu erittäin kunnianhimoinen tavoite siitä että suomi on hiilineutraali vuonna kaksituhattakolmekymmentäviisi ja jotta tähän päästään liikenteen päästöjä pystyttävä merkittävästi vähentämään ja tässäkin nämä raideinvestoinnit ovat keskeisessä roolissa mitä tulee sitten näihin isoimpiin hankkeisiin tähän länteen suuntautuvaan ratahankkeeseen sisältäen espoon kaupunkiraiteen päärataan siihen liittyviin muihin osiin ja sitten itärataan niin

näitä kolmea isoa kokonaisuutta edistetään hankeyhtiöiden kautta ja tähän on tarkat kriteerit hallitusohjelmassa määritelty näitä kriteereitä ovat muun muassa että valtio omistaa keskeisen infran julkisomisteinen määräenemmistö yhtiöissä varmistetaan rahoituksesta tulee olla maininta kuntien takauskeskus laissa rahoituskustannusten minimointi yhtiön tulot perustuvat realistiseen arvioon tuotto odotukset eivät saa nostaa ratamaksuja kohtuuttomasti eu rahoitushakujen varmistamiseksi väylähankkeiden suunnitteluvalmiutta edistetään eli näiden

torjua ilmastonmuutosta me haluamme vahvistaa elinvoimaa ja sen takia haluamme tehdä näitä isoja raideinvestointeja uskon että tässäkin salissa on paljon tukea sille että näitä keskeisiä yhteyksiä edistetään erittäin kunnianhimoisesti mahdollisimman nopealla aikataululla systemaattisesti ja tarkkaan arvioiden hyöty kustannus suhteet

arvoisa herra puhemies värderade talman muutamassa puheenvuorossa nostettiin esille pohjoismainen yhteistyö ja sen tärkeys ja siitä olen tietysti erittäin iloinen muun muassa edustaja strand sanoi että pohjoismaat ovat meidän luonnollisimpia on aivan totta meillä on historiallinen ja yhteiskunnallinen yhteys meidän meidän naapurimaihimme ja pohjoismaat ovat meille tärkeä viitekehys ja läheisin ystävämaiden ryhmä hallitusohjelmassa on on paljon kirjauksia pohjoismaisesta yhteistyöstä ja sitä sitä lähdetään nyt

ja syventämään entisestään tavoitteena on kuten myös edustaja strand sanoi että pohjoismaat olisivat maailman parhaiten integroitunut alue

on vielä joitakin asioita rajaesteitä muun muassa joita voidaan poistaa ja myös kansalaisten liikkuvuutta voidaan parantaa edustaja juvonen kysyi kysyi siitä mitä pohjoismaat voivat tehdä yhdessä eussa tämä nyt lähinnä sivuaa minun ministeritehtäviäni mutta mutta myös eussa meillä on meillä on mahdollisuuksia lisätä ja tiivistää yhteistyötä muitten pohjoismaitten kanssa

ainakin minulla on se käsitys että että yhteistyöllä näyttää olevan ehkä aiempaa suurempaa tarvetta juuri nyt kun kun eun rivit ehkä rakoilevat joissakin kysymyksissä joten joten myös myös niiltä osin yhteistyötä voidaan voidaan parantaa arvoisa puhemies sitten muutama sana vielä tasa arvotyöstä kun tässä on puhuttu aika paljon perhevapaauudistuksesta totean vain sen että perhevapaauudistus on on tärkeä osa tätä hallituksen tasa arvotyötä tasa arvoa lähdetään nyt nyt parantamaan monella eri tapaa me me tulemme laatimaan tasa arvo ohjelman mutta myös perhevapaauudistus on on kyllä kyllä keskeinen keskeinen osa sitä tasa arvotyötä kiitos

arvoisa puhemies täällä on muutamassa puheenvuorossa sivuttu puolustuksen kysymyksiä ja tämä alkava vaalikausi on hyvin merkittävä puolustuksen kysymyksien kannalta meillä on isoja investointeja tärkeitä lainsäädäntöhankkeita investoinnit ovat tietysti poikkeuksellisen suuria tällä vaalikaudella on hx hanke jolla korvataan pikkuhiljaa vanhentuvat hornetit sitä viedään valmistelun pohjalta eteenpäin ja päätöksiä tehdään tällä vaalikaudella samoin laivastoon on tulossa isoja investointeja laivue kaksituhattakaksikymmentä hankkeen myötä täällä edustaja orpo kertoi ehkä hivenen huolestuneita näkemyksiään harjoittelutoiminnan tulevaisuudesta ei syytä huoleen harjoitustoimintaa jatketaan myös kansainvälisiin harjoituksiin osallistutaan sitä tehdään suomen omista lähtökohdista mikä parhaiten palvelee suomen puolustusta siinä ollaan mukana erityisesti kiinnitetään huomiota harjoituksiin jotka kehittävät suorituskykyämme yhteistoimintakykyä ja valmiutta tänä vuonna osallistumme

kansainväliseen koulutus tai harjoitustapahtumaan ensi vuoden osalta tehdään päätökset tämän vuoden syksyn aikana oma arvioni on että ensi vuoden osalta tuo mittaluokka on varmaan varmaan samoilla hehtaareilla kuin tänäkin vuonna en ennakoi mitään suuria radikaaleja muutoksia suuntaan tai toiseen tässä asiassa elikkä tämänkin suhteen kyllä suomalaiset ja oppositio voivat nukkua yönsä rauhassa

puhemies tässä on monissa puheenvuoroissa viitattu oppivelvollisuuden pidentämiseen joka tulee olemaan tämän hallituksen suurimpia koulutuspoliittisia uudistuksia vierastan kuitenkin hieman tätä edustaja mäkelän käyttämää sanamuotoa kun hän sanoi että oppivelvollisuus on holhoava meillähän on oppivelvollisuus tälläkin hetkellä ja ja sen käyttöönotto aikoinaan on ollut merkittävä tasa myöskin palvellut suomea hyvin mutta tilanteessa jossa työmarkkinat muuttuvat teknologinen kehitys kiihtyy ja osaamisvaatimukset nousevat ammatissa kuin ammatissa pitää myöskin olla valmiutta tarkastella oppivelvollisuutta uudestaan tästä näkökulmasta perusasteen varassa olevien työllisyysaste on tällä hetkellä noin neljänkymmenen prosentin luokkaa se on myöskin ollut laskemaan päin viimeisten vuosien aikana eli se mitä tavoitellaan oppivelvollisuuden pidentämisellä on sellainen uudistus jolla pystytään pysyvästi nostamaan suomalaista osaamistasoa ja sitä kautta myöskin työllisyysastetta pitkällä aikavälillä se ei ole suinkaan ainoa uudistus mikä tehdään vaan oppivelvollisuusiän pidentämisen lisäksi panostetaan myöskin varhaiskasvatukseen panostetaan peruskouluun ja erityisesti panostetaan myöskin pysyvällä lisärahoituksella oppilas ja opiskelijahuoltoon ja idea on se että meillä on riittävän hyvin toimivat tukipalvelut kaikille niille opiskelijoille jotka niitä tarvitsevat kun siirtyvät eteenpäin opiskelemaan toisella asteella se mihin se raha käytetään tässä oppivelvollisuusuudistuksen yhteydessä totta kai se raha käytetään kaikkiin niihin opiskelijoihin jotka silloin siirtyvät oppivelvollisuuden piiriin käytetään heidän tukemiseensa mutta sen lisäksi sitä rahaa tullaan käyttämään myöskin siihen että toinen aste muuttuu maksuttomaksi sen seurauksena että oppivelvollisuutta laajennetaan sekin on merkittävä uudistus suomalaisen koulutuksen tasa arvon näkökulmasta esimerkiksi lukiokoulutuksen puolella tällä hetkellä

jotta saavat hankittua vaadittavat oppimateriaalit lukiokoulutuksessa eli uudistus jossa toinen aste tehdään maksuttomaksi kaikille opiskelijoille on sellainen josta hyötyy hyvin laaja joukko suomalaisia siinä on myöskin aivan täysin tavallisia työssä käyviä perheitä joiden lompakossa kyllä nämä nykyiset maksut tuntuvat

edustaja juvonen tässä jo nosti puheessaan esiin sen kuinka tärkeää on saada tämä hoitajamitoitus nyt kirjattua lakiin ja ja jotta vielä tulee selväksi ehdottomasti aikoinaan eduskunnassa tehty lakialoite ja siihen liittyvä kahdeksasta ryhmästä seitsemän ryhmän toive siitä että tämä sitova hoitajamitoitus nolla pilkku seitsemään säädettäisiin lakiin olisi todella napsakasti vienyt tätä asiaa eteenpäin niin kuin itse olen aikoinaan myöskin myöskin täällä eduskunnassa toivonut mutta mitä tulee siihen mitä hallitusohjelmaneuvotteluissa päätettiin niin sen lisäksi että tuki oli jo valtava tälle nolla pilkku seitsemän hoitajamitoituksen säätämiselle vähimmäismitoituksena päätettiin varmistaa ettei kenellekään jää epäselväksi ettei tämä nolla pilkku seitsemän kääntyisi vähimmäismitoituksesta myöskin enimmäismitoitukseksi minkä johdosta lähdettiin rakentamaan sitä ajatusta että tämä hoitoisuus pitää ottaa myöskin tässä mitoituksessa huomioon sen lisäksi hallituspuolueet olivat hyvin yksimielisiä siitä että meidän on varmistettava että

kysymys on vain ammattihenkilöistä siis hoitajista tältä osin on tehtävä tämä tukipalveluiden eriyttäminen tästä kokonaisuudesta siksi uskonkin että eduskunnassa on varmasti malttia pitää huolta siitä että tämä lainvalmistelu tehdään nyt tavalla joka tosiasiassa vie siihen lopulliseen tulokseen että tämä asia saadaan lopultakin kuntoon uskon että tätä hyvää tarkoitusta täällä eduskunnassa ovat monet hakeneet ja kuinka nopeasti tämä on mahdollista niin totesin tässä että niin nopeasti kuin tämä vain on mahdollista nyt tämä on ministeriaitiossa ei eduskunnan käsissä vaikka itse toivoin että se olisi nopeastikin voitu eduskunnassa hoitaa koska se on ministeriön käsissä niin me pyrimme ratkaisemaan nyt tämän ongelman jossa on aloitettu aika iso laajapohjainen valmistelu kutsuttu asiantuntijat pöytään tekemään vanhuspalvelulakiin näitä muutosehdotuksia kuinka nopeasti me voimme saada siellä joko osan tai kokonaisuuden valmiiksi se jää nyt hyvin nopealla aikavälillä ratkaistavaksi mutta tämän kesän aikana niin kuin tiedätte kunnilta ei voi pyytää lausuntoja koska siitä on vakiintunut linja että kunnilta lausuntoja ei pyydetä lomakaudella
näin ja mennään takaisin puhujalistaan

arvoisa puhemies

eduskuntaryhmän jäsenet ovat syystä varsin tyytyväisiä viime hallituskaudella aloitettiin perusasteella liikkuva koulu hanke josta saatiin varsin hyviä ja kannustavia tuloksia ja jonka seurauksena hanke laajenee varhaiskasvatukseen ja toiselle asteelle voidaan puhua liikkuva suomi ohjelmasta kaiken pohjana on liikuntapoliittinen selonteko jossa säännöllisen liikunnan lisääminen nähdään tarpeelliseksi kaikissa ikäluokissa mutta jossa erityishuomion kohteena ovat lapset ja nuoret joiden keskuudessa on ylipainoisten ja vähän liikkuvien osuus kasvanut olen tyytyväinen myös siihen että lasten ja nuorten harrastamismahdollisuudet paranevat useammalla poliittisella ryhmällä oli tämä sama tahtotila tarjota jokaiselle lapselle mahdollisuus yhteen harrastukseen tämä on tärkeää monestakin syystä harrastaminen tuo mukavaa sisältöä elämään kehittää eri taitoja jotka luovat harrastajalleen mielihyvää ja ruokkii terveellisesti itsetuntoa harrastaminen on myös varsin tärkeää sosiaalisten taitojen ja kaveruussuhteiden kehittymisen kannalta harrastamattomuus korreloi usein syrjäytymisen kanssa ja eriarvoistaa on siis hyvä että perusasteelle luodaan tilaa säännölliselle harrastamiselle ja samanikäisten kokoontumiselle turvallisen aikuisen ohjauksessa arvoisa puhemies keskusta puhui vaaliohjelmassaan koulutuksen perustan kuntoon laittamisesta kun opinpolun alkua vahvistetaan vaikuttaa myönteisesti myös myöhempään oppimiseen peruskoulutuksessa peruskoulutuksessa käynnistetään laatu ja tasa arvo ohjelma oppimistulosten parantamiseksi ja oppimiserojen kaventamiseksi pienten lasten koulu keskittyy esiopetuksen ja perusasteen kahteen ensimmäiseen luokkaan jotka tulevat muodostamaan entistä tiiviimmän kokonaisuuden lapsi siirtyy seuraavalle asteelle joustavasti taitojen kehittyessä näin oppimiseen tulee mielekkyyttä ja yksilöllisyyttä ja eteneminen tapahtuu oppijan omaan tahtiin olen tyytyväinen myös hallitusohjelmaan korottaa oppivelvollisuusikää kahdeksaantoista ikävuoteen korotuksen takana on huoli niistä tuhansista nuorista jotka vuosittain ovat tipahtaneet yhteiskunnan ulkokehälle vuoden takaisessa nuorisobarometrissa otantaan osallistuneet nuoret kannattivat oppivelvollisuusiän korottamista ja maksutonta toista astetta toivon että toisen asteen tutkinnon pakollisuus tulee tuottamaan tulosta toivotulla tavalla ja estää koulupudokkuuden sekä syrjäytymisen toisen asteen pakollisuus tulee lisäämään oppilaitosten vastuuta ohjata ja huolehtia oppilaistaan opintojen ohjaamiseen ja seurantaan tullaan panostamaan jatkossa enemmän nivelvaiheissa ja oppilaitospaikasta toiseen siirtymisessä korostuu ohjaaminen opiskelija ei voi jäädä tyhjän päälle vaan hänelle on löydyttävä toinen opinahjo entisen tilalle myös mielenterveyden tukipalveluihin on tulossa paljon kaivattua resursointia vaikka maksuttomuutta pidetään toisen asteen tutkinnon pakollisuuden tervetulleena kylkiäisenä ei oppimateriaalien maksullisuus ole missään vaiheessa ollut ollut merkittävin syy opintojen keskeyttämisiin vaan ne ovat johtuneet johtuneet erilaisista mielenterveyden ongelmista eri kouluasteille on tulossa mielenterveyden ammattilaisia tukemaan jaksamista opinnoissa itse toivoisin koulumaailmassa hyödynnettävän entistä enemmän koulupsyykkareita joista on karttunut hyväksi koettua kokemusta psyykettä tukevina ammattilaisina koulukuraattoreilla ja koulupsykologeilla on ilman muuta oma tärkeä roolinsa mutta heidän ammattitaitoansa tarvitaan yleensä silloin kun ongelmat ovat jo ilmeiset usein nuorille ja lapsille riittää että he voivat jutella ymmärtävän aikuisen kanssa mieltä painavista asioista ja saada helpotusta varhaisessa vaiheessa oleviin pulmiinsa arvoisa puhemies ammatillisen koulutuksen reformi kaipaa jalostamista uudistuksessa on paljon hyvää mutta kentältä saatu palaute kertoo selkeästi myös puutteista yksi korjauksen kohde tulee koskemaan työpaikoilla tapahtuvaa oppimista johon tullaan palkkaamaan uutta opetushenkilökuntaa ja ihan viimeiseksi totean ilahtuneena että varhaiskasvatuksen laatua parannetaan ja se tuodaan täysipäiväiseksi kaikille lapsille viime hallituskaudella aloitettu selvitystyö kolmiportaisen tuen sovittamiseksi varhaiskasvatukseen saadaan toivottavasti pian myös täytäntöön

arvoisa puhemies ilmastokriisi ja luonnon lajikato ovat ihmiskunnan tulevaisuuden kannalta aivan keskeisiä ongelmia jotka meidän on ratkaistava ilmaston lämpeneminen voidaan vielä pysäyttää yhteen pilkku viiteen asteeseen luonnon monimuotoisuuden hupeneminen voidaan vielä pysäyttää mutta on ryhdyttävä heti siksi olenkin todella tyytyväinen siihen että hallitusneuvotteluissa vallitsi tästä yhteinen näkemys ja hallitus on tähän ohjelmassa sitoutunut kunnianhimoinen ilmastopolitiikka kulkee läpileikkaavana halki hallitusohjelman haluamme tehdä suomesta edelläkävijän hiilineutraaliudessa luonnon monimuotoisuuden turvaamisessa sekä kiertotaloudessa lähdemme nyt tekemään suomesta maailman ensimmäistä fossiilivapaata hyvinvointiyhteiskuntaa ja määräajaksi tälle on asetettu vuosi kaksituhattakolmekymmentäviisi hallitus tekee myös historiallisen sadan miljoonan euron panostuksen luonnonsuojeluun se tarkoittaa muun muassa että kansallispuistoverkostoa laajennetaan soiden suojeluohjelmaa täydennetään ja käynnistetään kansallinen ohjelma vaelluskalojen elvyttämiseksi itämeren suojelutoimia vahvistetaan kansallisesti ja kansainvälisesti kaivoslainsäädäntö uudistetaan siten että lähtökohtana on ympäristönsuojelun tason parantaminen luonto on meille elämänehto ja elinvoiman lähde kun sitä viisaasti vaalimme ja sen voi tuhota vain kerran arvoisa puhemies rakentaminen ja rakennukset tuottavat yli kolmanneksen suomen kasvihuonekaasupäästöistä ja liikenne noin viidenneksen toimet rakennetun ympäristön päästöjen vähentämiseksi ovat siis olennaisia hiilineutraalisuustavoitteen saavuttamiseksi hallitus on asettanut tavoitteeksi liikenteen päästöjen puolittamisen vuoteen mennessä tämän saavuttamiseksi panostamme joukkoliikenteeseen ja erityisesti raideliikenteeseen niin olemassa olevan rataverkon parantamiseen kuin uusiin raiteisiin tarvitsemme nopeita yhteyksiä kaupunkien välillä sekä pikaratikoita kaupunkiseutujen sisällä espoon kaupunkirata jonka liikenneministerikin mainitsi on esimerkki hankkeesta joka on toteutusta vaille valmis se kannattaakin laittaa liikkeelle viipymättä lisäksi vauhditetaan sähköautojen ja muiden vähäpäästöisten ajoneuvojen määrän kasvua ja edistetään pyöräilyä ja kävelyä arvoisa puhemies hallitusohjelma tukee kestävää kaupunkikehitystä ja asuntorakentamisen lisäämistä kasvavilla kaupunkiseuduilla näin pystytään vastaamaan asuntojen kasvavaan kysyntään kohtuullistamaan asumisen hintaa ja helpottamaan työvoiman liikkuvuutta asuntopolitiikassa asuntopolitiikassa ja kaupunkien kehittämisessä tarvitaan valtion ja kaupunkien aitoa kumppanuutta mal sopimukset ovat tähän tärkeä väline niillä edistetään kestävää kaupunkirakennetta ja toimivaa joukkoliikennettä sekä torjutaan segregaatiota mal sopimuksia voidaan laajentaa nyt myös uusille kaupunkiseuduille tarvitsemme monipuolista asuntorakentamista ja asuinalueiden tasapainoista kehittämistä erityistä tukea kohdennetaan sitä tarvitseville alueille segregaation ehkäisemiseksi muun muassa uuden lähiöohjelman kautta tärkeää on myös että hallitusohjelmassa asetetaan tavoitteeksi asunnottomuuden poistaminen se on inhimillisesti ainoa oikea tavoite tätä työtä lähdetään tekemään tiiviisti yhdessä erityisesti suurimpien kaupunkien kanssa joihin asunnottomuus keskittyy arvoisa puhemies hallitus asettaa tavoitteeksi puunkäytön kaksinkertaistamisen rakentamisessa hallituskauden aikana puurakentamisen lisääminen on ilmastoteko rakentamisen hiilijalanjälkeä pienennetään nopeuttamalla vähähiilisen rakentamisen tiekartan täytäntöönpanoa ja edistämällä kiertotaloutta rakentamisessa myös rakennusten sisäilmaongelmiin tullaan puuttumaan hallitus jatkaa terveet tilat kaksituhattakaksikymmentäkahdeksan toimenpideohjelmaa rakentamisen laatua ja valvontaa parannetaan ja vastuunjakoa selkiytetään lisäksi selvitetään millaista apua homeloukkuun jääneet tarvitsevat arvoisa puhemies tällä ohjelmalla rakennamme suomea joka tekee kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa suojelee ainutlaatuista luontoamme panostaa koulutukseen edistää tasa arvoa ja torjuu köyhyyttä tämä on tulevaisuuteen katsova kestävän kehityksen ohjelma joka haastaa meitä rakentamaan parempaa suomea jokaiselle ja jokaisena päivänä

arvoisa puhemies meidän aikamme tullaan muistamaan siitä miten me onnistuimme vastaamaan käynnissä olevaan ympäristökriisiin meidän onnistumistamme päättäjinä tullaan tulevaisuudessa mittaamaan ennen kaikkea sen kautta onnistuimmeko tekemään uskottavaa ilmastopolitiikkaa nykytoimilla olemme menossa kohti kolmeen asteen lämpenemistä suomessa tämä tarkoittaisi kuuteen asteen nousua sillä napoja lähellä olevat alueet lämpenevät kaksinkertaisella vauhdilla maapallon keskiarvoon nähden ilmastonmuutoksen seurauksista kärsivät jo nyt sadattuhannet ihmiset ympäri maailmaa ilmastonmuutos ei siis ole jotain joka tapahtuu vain hamassa tulevaisuudessa vaan se on paraikaa käynnissä oleva kriisi ja nämä lähivuodet ovat aivan kriittisiä sen suhteen miten tätä kriisiä voidaan ehkäistä ilmastonmuutoksen torjunnalla on todella kova kiire globaalit päästöt pitää saada käännettyä laskuun näiden vuosien aikana mieluiten heti ensi vuonna no mitä ihmiset ajattelevat tänä vuonna julkaistun ilmastobarometrin mukaan suomalaiset haluavat ilmastokriisin ratkaisut politiikan ytimeen suomalaisista seitsemänkymmentä prosenttia on sitä mieltä että ilmastokriisin ratkaisun on oltava tämän hallituskauden ja eu puheenjohtajuuskauden kärkiteema myös uusimman nuorisobarometrin mukaan nuorten suurin huolenaihe on ilmastonmuutos ilmastotoimille on siis todella vahva kansalaisten tuki ilmastokriisin uhka on niin massiivinen että nyt tarvitsemme ennen kaikkea uutta toivoa ja konkreettisia tekoja ketkä ovat osanneet antaa meille tätä toivoa tähän mennessä toivoa ovat osanneet luoda nuoret ympäristöaktivistit ja kansalaisyhteiskunta kiitos heille siitä olemme kokeneet suomessa historialliset ilmastomarssit ja tämän kevään ilmastovaalit erityisen inspiroivaa on ollut nuorten aktivoituminen ilmastotoimintaan olen pitkään toivonut että ihmiset laajalti lähtisivät vaatimaan kunnianhimoisia toimia ympäristökriisin ratkaisemiseksi ja nyt viime aikoina olen ensimmäistä kertaa nähnyt sen toteutuvan onkin siis aivan viimeisiä hetkiä saada ilmastoasiat politiikan keskiöön ja nyt nyt ensimmäistä kertaa hallitusta lähdettiin muodostamaan niin että ilmastonmuutokseen vastaaminen otettiin hallitusneuvotteluiden keskiöön ilmastonmuutoksen hillitsemisestä ja luonnon monimuotoisuuden hupenemisen pysäyttämisestä tehtiin yksi tämän hallituksen päätavoitteista kiitos antti rinteelle ja sdplle

hallituksen rakentamisesta niin että tämä prioriteettijärjestys näkyi itse sain neuvotella hallitusneuvotteluissa ykköspöydässä eli ilmasto ja ympäristöpöydässä ja kommentoin ohjelmaa sitä kautta neuvottelujen lopputulos on ohjelma jossa on otettu lähtökohdaksi politiikan teko jossa osaltamme mahdollistamme ilmastonmuutoksen hillitsemisen asteeseen hallituksella on nyt yhteinen tilannekuva siitä että ilmastonmuutos luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen ja luonnonvarojen ylikulutus ovat ihmiskunnan vakavimpia ongelmia hallituksella on yhteinen näkemys siitä että tarvitaan nopeaa systeemistä muutosta hallitus haluaa toteuttaa suomessa ekologisen jälleenrakennuksen ja tehdä tämän siirtymän sosiaalisesti oikeudenmukaisella tavalla eli nyt onkin meidän vuoromme luoda toivoa ja toivo syntyy toiminnasta nyt on tämän hallituksen aika näyttää että me myös toimimme tulevat vuodet meidän tärkein tehtävämme on lunastaa ne kestävän kehityksen lupaukset jotka olemme hallitusohjelmassa antaneet

mehän tiedämme kaikki että tarvitsette sekä onnea onnea että menestystä koska te olette isojen haasteiden edessä suuret lupaukset on tullut annettua niin teidän kohdallanne kuin varmasti myöskin oppositiopuolueitten edustajat ovat antaneet ennen vaaleja lupausten antamisessa olemme varmasti kaikki samanvertaisia hallitus haluaa panostaa satoja miljoonia euroja koulutukseen köyhyyden vähentämiseen ja ilmastonmuutoksen torjuntaan ja nämähän ovat kaikki tärkeitä asioita mutta vaalilupausten rahoittamiseksi valtion omaisuutta on tarkoitus myydä jopa kolmella miljardilla valtion vuosimenot kasvavat yhdellä pilkku kahdella miljardilla eurolla ja osa kustannusten noususta rahoitetaan kiristämällä verotusta arvoisa puhemies puhemies nyt ei puhuta pikkusummista hallituksen talouslaskelmat rakentuvat optimismin varaan laskelmien toteutumisen edellytyksenä on seitsemänkymmenenviiden prosentin saavuttaminen usean vuoden vahvan suhdanteen jälkeen olemme näillä näkymin kulkemassa kohti taantumaa maailmankauppa on hidastunut ja teollisuustuotanto näyttää hiipumisen merkkejä suomen talous on ollut odotettua heikompi vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana ja voimme odottaa heikkoa bktn kasvua lähivuosina samoin työllisyyden odotetaan kasvavan hitaammin käynnissä olevat kauppasodat lisäävät epävarmuutta toukokuussa yhdysvaltojen ja kiinan välinen kauppasota yltyi kun usa korotti tuhansien kiinalaistuotteiden tulleja kahteenkymmeneenviiteen prosenttiin ja kiina ilmoitti vastaavansa samalla mitalla myös eun tilanne lisää epävarmuutta ison britannian sopimuksettomalla erolla unionista olisi merkittäviä vaikutuksia talouteen etenkin maa on meille tärkeä kauppakumppani toinen epävarmuustekijä on julkisen taloutemme velka joka on edelleen korkea sopeutumiskykymme voi olla koetuksella jos taantumasta tulee tiukka ja äkillinen arvoisa puhemies miten uuden hallituksen ajattelutapa eroaa sitten edellisestä työllisyyspolitiikan osalta pitkällä aikavälillä edes seitsemänkymmenenviiden tai kahdeksankymmenen prosentin työllisyysaste ei ole riittävä koska väestömme vanhenee koko ajan edellinen hallitus käytti enemmän keppiä saadakseen ihmisiä töihin kun taas uusi hallitus tarjoaa lähes pelkästään porkkanaa nähtäväksi jää riittääkö pelkkä porkkana mitä sitten tapahtuu jos työllisyystavoitteita ei saavuteta todennäköisesti edessä on silloin valtionvelan kasvattamisen tie hyvin todennäköistä on että tavoitetta julkisen velan painamisesta alle kuuteenkymmeneen ei saavuteta sitä vastoin valtion menoja katetaan kasvavassa määrin velkarahalla arvoisa puhemies hallitus uskoo ja toivoo toivossahan on hyvä elää mutta suomalaisten arki koostuu realiteeteista eikä ilmiöistä porissa on vanha sanonta funteeraustunti on kalliimpi kuin työtunti toivottavasti hallitus seuraa tarkkaan ajan merkit ja reagoi ajoissa mikäli unelmat eivät toteudu

arvoisa puhemies hallitusohjelmassa puhutaan nyt ensimmäisen kerran hyvinvointitaloudesta ja hyvinvointi investointien merkityksestä tämä on hyvä asia sillä hyvinvointitalous on myös eun agendalla ja on hyvä että suomen puheenjohtajuuskaudella asia näkyy myös meidän hallitusohjelmassa hyvinvointitalous on yhteiskunnan alue jossa toimitaan hyvinvoinnin lisäämisen ja hyvän elämän edellytysten vahvistamisen lähtökohdista hyvinvointitaloudessa tuotetaan ja jaetaan hyvinvointia sekä investoidaan hyvinvointiin hyvinvointitaloudessa tavoitteena on pitää kaikki mukana yksilöiden hyvinvoinnin lisäksi se tuottaa hyötyä myös yhteiskunnalle hyvinvointi investoinnit ovat siis osa hyvinvointitaloutta niillä tarkoitetaan yhteiskunnallisten panosten käyttöä tuottaa tulevaisuudessa lisää hyvinvointia ja ja terveyttä sekä vahvistaa hyvinvoinnin edellytyksiä esimerkiksi panostamalla sairauksien ennaltaehkäisyyn voidaan vähentää sosiaali ja terveysmenoja tulevaisuudessa panostamalla tieteeseen ja tutkimukseen luodaan tulevaisuuden työpaikkoja hyvinvointitalous korostaa että bruttokansantuotemittarin lisäksi meidän on saatava käyttöön myös uusia hyvinvointimittareita hallituksen on on otettava tämä haaste vakavasti eli uudenlaisten hyvinvointimittareiden pilotointi ja testaaminen on aloitettava mahdollisimman pian puhemies uuteen hallitusohjelmaan on kirjattu merkittäviä lapsiin ja nuoriin kohdistuvia tulevaisuusinvestointeja hallitus palauttaa subjektiivisen kokoaikaisen päivähoito oikeuden kaikille lapsille myös varhaiskasvatuksen ryhmäkokoja on tarkoitus pienentää tavoitteena on valmistella myös varhaiskasvatuksen laatu ja tasa arvo ohjelma jossa kokeilujen kautta edistetään viisi vuotiaiden maksutonta varhaiskasvatusta ja kaksivuotista esiopetusta neuvolan ja varhaiskasvatuksen yhteistyötä sekä muita varhaiskasvatuksen laatua nostavia toimenpiteitä aiotaan toteuttaa peruskoulua vahvistetaan tasa arvo ja laatuohjelmalla tavoitteena on oppimistulosten parantaminen ja eriarvoisuuden vähentäminen painopisteitä ovat muun muassa opettajien jaksaminen inkluusion toimivuus ja myönteisen erityiskohtelun rahoitusmalli lasten ja nuorten hyvinvointiin panostetaan lisäämällä ammattilaisia oppilas ja opiskelijahuoltoon peruskoulussa ammattioppilaitoksissa ja lukioissa koulukuraattorien koulupsykologien opintopsykologien opiskelijaterveydenhuollon psykologien ja terveydenhoitajien määrää peruskoulussa ja toisen asteen koulutuksessa lisätään myös etsivän nuorisotyön ja työpajojen lisäpanostuksilla vähennetään nuorten syrjäytymistä arvoisa puhemies oppivelvollisuusiän nostaminen kahdeksaantoista ikävuoteen on merkittävä tulevaisuusinvestointi samalla toteutetaan maksuton toinen aste uudistuksen taustalla on yhteiskunnan muutos vielä vuonna tuhatyhdeksänsataakahdeksankymmentäseitsemän meillä oli liki miljoona perusasteen työpaikkaa nyt vain reilut suomalainen oppivelvollisuus on jäänyt jälkeen kun vaatimuksena on tällä hetkellä vain peruskoulu suomalainen oppivelvollisuus on eurooppalaisittain verrattuna lyhyt tarkoitus ei ole tässä uudistuksessa istuttaa kaikkia nuoria pakolla koulunpenkillä vaan oppivelvollisuuden sisällä on tarkoitus rakentaa erilaisia opinto ja tukimuotoja jotka voidaan sisällyttää toisen asteen tutkintoihin esimerkiksi kymppiluokat kansanopistot työpajatoiminta kuntoutus valmentavat koulutukset ja niin edelleen

lopuksi arvoisa puhemies haluan nostaa esille vielä yhden itselleni tärkeän tulevaisuusinvestoinnin osatyökykyisten osallisuuden lisääminen ja työllisyyden helpottaminen on todella tärkeä asia esimerkiksi investoimalla sellaisiin palvelurakenteisiin ja toimintamalleihin jotka tehokkaalla tavalla tukevat toimintakykyä lisäävät osaamista ja torjuvat syrjään joutumista voimme pitkällä aikavälillä päästä tilanteeseen jossa nopeatkaan muutokset työssä ja työelämässä eivät synnytä suuria ongelmia yksilötasolla ja yhteiskunnassa

arvoisa herra puhemies onnittelut uudelle hallitukselle ja työn iloa osallistuva ja osaava suomi johdannossa kirjoitetaan arvokkaasti hyvinvoinnin perustasta

kaksituhattakaksikymmentä luvulla se on osaamisessa työssä ja yrittäjyydessä avainasemassa ovat vahvat perustaidot sekä kyvyt ja valmiudet oppia uutta samalla valmius päivittää omaa osaamistaan koko elämän ja työuran ajan nämä sanat ovat aivan totta mutta kun tavoitteena maailman paras työelämä siis onnellisten ja hyvinvoivien ammattilaisten suomi missä jokaisen tiedot ja taidot ovat työelämän käytössä niin nämä tavoitteet eivät välttämättä pelkillä sanoilla toteudu vaan me jäämme odottamaan myöskin sitten tekoja jos haluamme työn tuottavuuden uusille ulottuvuuksille tarvitsemme nykyistä parempaa johtajuutta johtajuusongelma ja puutteelliset esimies ja organisointitaidot ovat maamme yksi vähiten julkisissa keskusteluissa esillä olevista isoista epäkohdista yksityisellä puolella huonot johtajuus ja esimiestaidot johtavat yleensä erottamisiin tai jopa yrityksen alasajoon tiedämme kuitenkin että julkinen puoli ja talous ovat nyt jo paisuneet aivan liian suuriksi siksi ongelma on siellä merkittävä työterveyslaitoksen tekemissä tutkimuksissa on löytynyt selkeä ero yksityisen ja julkisen sektorin sairaspoissaoloissa tutkimuksen mukaan sekä yleisesti väestössä että myöskin sote alan sisällä tästä voimme rohkeasti tehdä suoran johtopäätöksen että yksityisen puolen toimijat ovat kyenneet paremmin ratkaisemaan tämänkin ongelman johtopäätöksen myös siitä että epäonnistunut esimiehen tai johtajan valinta johtaa useasti yhteisön huonoon työilmapiiriin työntekijät kadottavat motivaationsa mikä saattaa johtaa yhteisön sisäisiin jännitteisiin uupumisiin pahimmillaan mielenterveysongelmiin ja lisääntyviin sairaspäiviin julkisella sektorilla poissaolot ovat ovat lähes poikkeuksetta korkealla tasolla silloin kun keskimääräinen luku lähentelee jopa pahimmillaan kahtakymmentä työpäivää työtekijää kohti vuodessa koko työyhteisössä niin jokainen meistä osaa laskea mitä se tarkoittaa tämänkaltainen tilanne yksityisellä puolella johtaisi pahimmillaan konkursseihin arvoisa puhemies tässä hallituksen ohjelmassa puhutaan julkisen talouden kestävyydestä ja ja tasapainottamisesta kannamme kaikki huolta siitä emme halua leikkauksia tai verojen korottamista haluamme kuroa kestävyysvajetta hallitusohjelmassa lupaatte että suomen on oltava maailman kärjessä koulutuksessa panostatte aivan oikein koulutukseen siksi ihmettelenkin miksi ette ole ohjelmassanne näkyvästi painottaneet esimies ja organisointitaitojen parantamista ja panostusta tämän ongelman ratkaisemiseen tiedämme että kansantaloudellisesti huonoista johtamistaidoista syntyvät menetykset ovat merkittäviä jopa miljardin luokkaa onpa asiantuntijoiden laskelmissa tullut esille että noin kymmenen prosenttia yritysten tai julkisyhteisöjen liikevaihdosta katoaa taivaan tuuliin huonojen johtamis ja esimiestaitojen johdosta nyt hallitus olette asettamassa jo nyt vaikeassa taloudellisessa tilanteessa oleville kunnille uusia taloudellisia paineita muun muassa hoitajamitoituksen ja oppivelvollisuusiän nostoilla kuntaliiton viimeisten laskelmien mukaan kustannukset niihin ovat jopa seitsemänsadan miljoonan luokkaa jos kykenemme tehostamaan erityisesti julkisyhteisöjen toimintatapoja työilmapiiri ja motivaatio varmasti nousevat mutta samalla sieltä vapautuu miljardiluokan säästöt sieltä on saatavissa myös tärkeää valmista työvoimaa tulevaisuuden haasteisiin ja tehtäviin emme tarvitse maahanmuuttajien kallista sopeuttamista ja uudelleenkoulutusta voimme täyttää työpaikat kotimaisin voimin arvoisa puhemies hallituksen annetaan useita lupauksia mutta lupaukset eivät riitä jos ette ole valmiita panostamaan oleellisiin epäkohtiin tulevalla vaalikaudella on lisättävä resursseja tämän esille tuomani epäkohdan ratkaisemiseen hallituksen ohjelmassa pysyviä menoja lisätään nyt yksi pilkku kaksikymmentäkolme miljardia vuodessa myymällä yhteistä omaisuutta ja nostamalla polttoaineveroja kuinka paljon olette valmiita panostamaan esittämääni epäkohtaan en löydä ohjelmastanne asiaan viittaavia suoria vastauksia enkä myöskään euromääräisiä panostuksia

arvoisa puhemies rinteen hallitus uhkaa ottaa reippaan viitosloikan kohti tunkkaista seitsemänkymmentä lukua uusilla tuoreilla kasvoilla edistetään ajatuksia jotka edustavat paluuta aikaan kun kalevi sorsan johdolla lähdettiin perustamaan kuvaputkiyhtiö valcoa silloinkin ajateltiin että tulevaisuus tulisi jotenkin nopeammin ja valoisampana jos valtio satsaisi veronmaksajien rahoja heidän itsensä puolesta hyviltä kuulostaviin hankkeisiin raskaasti tappiollinen valco kuopattiin

vain muutama vuosi perustamisensa jälkeen käykö rinteen hallitukselle samoin rinteen hallitus lähti juhlistamaan alkanutta taivaltaan korpilammelle siinä missä idea valcosta syntyi lapin tunturimajalla käynnistettiin kolmikantavetoinen konsensus vuonna seitsemänkymmentäseitsemän korpihotellissa rinteen hallitus siirtää vastuun ihmisten rahojen käytöstä itselleen ja vastuun työpaikoista korporaatioille se tarkoittaa paluuta korpimajoihin joissa työmarkkinajohtajat sopivat yhä uudelleen että mitään ei muuteta tällä mallilla on vuosikymmenten ajan ylläpidetty korkeaa työttömyyttä mallissa ei ole tilaa heille jotka eivät noihin pöytiin mahdu en tarkoita hallituksen ministereitä lukuisine valtiosihteereineen vaan niitä ihmisiä jotka eivät pääse töihin kartuttamaan osaamistaan ja palkkapussiaan ja niitä yrityksiä jotka jäävät kitumaan paikoilleen kun kaikki on tehty niin hankalaksi yrittäjää rokotetaan vaikka hänen omakin jaksamisensa on koetuksella yli kuusikymmentätuhatta nuorta on syrjäytynyt tai syrjäytymisvaarassa ja viisikymppisten on suomessa vaikea päästä edes työhaastatteluun ihmettelen että vihreiden verrattain nuoren polven edustajat ovat lähteneet vanhan liiton valtaa pitävien takuunaisiksi ja miehiksi siinä missä sdp sai tärkeimmän vaalilupauksensa läpi sen että työmarkkinoiden valta asemia ei keikuteta näkyy keskusta muilta osin vieneen porukkaa kuin maitotyttöä lypsylle hallituksesta voisi melkein puhua sipilä kakkosena tai kuten edustaja kurvinen sanoi että mörkö löi sisään ohjelma lupaa panoksia aluepolitiikkaan taantuviin elinkeinoihin ja tietenkin maakuntahallintoon yliopistojen sijaan pääomitetaan maatilatalouden kehittämisrahastoa makeraa talous ja veropolitiikka edustaa kansainvälisesti katsoen äärivasemmistolaista ihmiskoetta hallitus kiristää veroastetta ja lupaa saklaisen hoviekonomistinsa suulla kiristää sitä vielä lisää jos taantuma iskee tai vaikkei iskisikään

veroasteemme on jo nyt maailman huippua mikä on johtanut siihen että suomessa kaikki on kallista ja teemme asiat pikemmin itse sen sijaan että laittaisimme ammattilaisen asialle työhön ja yrittämiseen erityisesti palveluihin kohdistuva rasitus hidastaa ilmastonmuutoksen vastaista taistelua mitä vaikeampaa ja kalliimpaa työllistäminen on sitä todennäköisemmin ostetaan uusi pesukone tai lennätetään aasiasta kukkamekko sen sijaan että korjattaisiin vanhaa ja kehitettäisiin uusia ratkaisuja hallitus siirtää tuotantoa suomen ulkopuolelle ja viimeisenkin suutarin kortistoon arvoisa puhemies suomen veroaste on ilman hallituksen toimiakin kymmenisen prosenttiyksikköä korkeampi kuin läntisissä oecd maissa nuo maat ajavat meistä ohi niin elintasossa kuin tulevaisuudessa suomi jää jälkeen rinteen hallituksen toimesta sidotaan aitajuoksijan jalat jo lähtötelineisiin teollisuuden tuottavuuskehityksessä suomella on takamatkaa kaksikymmentä prosenttia verrattuna eu keskiarvoon investoinneissa pidämme perää tarkoitan aitoja investointeja enkä hallituksen uuskieltä lisämenoista aidot investoinnit tuottavat paitsi sosiaalista hyvinvointia myös taloudellisesti ja ympäristön kannalta kestävää tulevaisuutta sellaista jossa meillä on varaa rahoittaa laadukkaat vanhuspalvelut ja lapsille hyvät eväät elämään rinteen konservatiivinen hallitus tarkoittaa paluuta korpimajoihin se haluaa pitää rakenteet ennallaan ja nostaa lastemme velkataakkaa entisestään lite till sen sijaan että tehtäisiin tilaa yhä useammalle vaurastua elämänsä aikana rinne keskittää pääomat sinne missä niitä hallitus pelaa patamustaa tulevaisuuspokeria jota ei voi voittaa panoksena heillä ovat veronmaksajien rahat ja ihmisten unelmat

näin nyt arvoisat edustajat koetetaan tai ei mitään koeteta vaan pidetään kiinni tästä viiden minuutin ehdottomasta rajasta joka näille puheille on annettu edustaja rantakangas

arvoisa puhemies tässä meni vähän puhe uusiksi tämän edellisen puheenvuoron johdosta siinä annettiin kyllä väärä todistus pääministeristä ja hallituksesta jos ollaan objektiivisia kyllä suomi on saanut paljon hyvää aikaan ja suomessa on saatu paljon aikaan sopimalla nimenomaan punamultapohjalta on rakennettu tätä tätä yhteiskuntaa tasa arvoiseksi on hoidettu tasa arvoisia koulutusmahdollisuuksia terveydenhuoltoa panostettu aluekehitykseen ja siihen että joka puolella suomea koetaan olevan tasavertaisia kansalaisia tässä mielessä tämä oli varmasti tarkoituksellinenkin provosointipuheenvuoro ja puhuja taisi äsken lähteä salista pois ettei päästy debattiin sitten mennään tähän kirjoitettuun puheeseen puhemies antti rinteen hallitus sai erittäin hyvän perinnön edeltäjältään juha sipilän hallitus onnistui kaikissa keskeisissä talouspolitiikan tavoitteissa työllisyystavoitteessa talouden kasvutavoitteessa ja velkaantumiskehityksen hillitsemisessä tässä mielessä on hyvä lähteä liikkeelle ja on aivan oikein että nykyinen hallitus on asettanut myöskin kunnianhimoiset taloustavoitteet elikkä seitsemänkymmenenviiden prosentin työllisyysasteen ja työllisten määrän lisäämisen kuudellakymmenellätuhannella keskustalle oli tärkeää juuri se että tästä talouden perälaudasta pystytään sopimaan ja sopimaan siitä että siitä pidetään kiinnikin koska se on

pystynyt aikaansaamaan monia hyviä linjauksia tullaan parantamaan pienituloisimpien ihmisten toimeentuloa indeksien kautta ja ja sitten pienimpiin eläkkeisiin tulevan viidenkymmenen euron korotuksen kautta ne ovat juuri niitä alkiolaisia tavoitteita joita keskustalla on ollut aina ja tässä mielessä me olemme olleet vahvasti niitä kannattamassa sitten on vahvoja panostuksia maakuntien kehitykseen minä voisin nimetä tämän hallituksen maakuntien suomen hallitukseksi

puolella suomea panostetaan voimakkaasti koulutukseen yliopistojen ammattikorkeakoulujen perusrahoitusta lisätään ammatilliseen koulutukseen tulee tulee lisää opettajia ja niin edelleen eli koulutussektori on myöskin aluekehityksen kannalta äärettömän tärkeä

finnveran takausmahdollisuudet turvataan ja nehän ovat juuri niitä joilla joilla tulevia työpaikkoja tänne suomeen aikaansaadaan oli myös hyvä että hallitus sopi nopeasti sote ratkaisusta eli siitä että se toteutetaan kahdeksantoista maakunnan pohjalle mikä oli keskustan tavoite pidän myös tärkeänä että luonnonvarojen hyödyntämiseen ei esitetä rajoituksia ja se merkitsee sitä että markkinatalouden ehdoilla esimerkiksi kemin biotehdas aikanaan voidaan toteuttaa mikä on hyvä asia pohjois suomelle mutta myöskin koko suomelle

liittymissopimuksen aikaan aikaansaatu huomioidaan tässä politiikassa aluekehityksestä haluan sanoa myös sen että se on aika vahvasti muutoinkin kirjattu siellä on kasvavien kaupunkien lisäksi seutukaupunkipolitiikka ja harvaan asutun maaseudun

arvoisa puhemies politiikka on paremman huomisen rakentamista tällä hetkellä sitä parempaa huomista uhkaa kaksi asiaa joiden rinnalla kaikki muu on lopulta toisarvoista ne ovat ilmastonmuutos ja luonnon monimuotoisuuden peruuttamaton kaventuminen mikäli ilmakehän hiilidioksidipitoisuutta ei saada hillittyä ajoissa heikkenevät elinolot ja perustuotannon edellytykset eri puolilla maailmaa pahimmillaan niin radikaalisti että nykyisen kaltaisen vakaan ja kehittyvän yhteiskunnan ylläpitäminen on mahdotonta olemme yhteiskuntina myös erittäin riippuvaisia monimuotoisesta luonnosta ja terveistä ekosysteemeistä tieteen varoituksia ja selkeää sanomaa ei voi kierrellä päästöistä on päästävä eroon luonnolle on annettava lisää tilaa ilmasto ja biodiversiteettikriisien pysäyttäminen on valtava globaali haaste jossa vastuunsa kantavalla suomella voi olla vain yksi rooli olemme edelläkävijä joka rakentaa fossiilivapaan hyvinvointivaltion ja joka pysäyttää luonnon köyhtymisen alueella ja joka luo ja ratkaisuja jotka auttavat muita tekemään saman samalla meidän on varauduttava siihen että maailma muuttuu kokonaan ilmastonmuutosta ei voida enää estää ja sen hillintä tulee ravisuttamaan globaaleja energiavirtoja hallitusohjelmassa sitoudutaan tähän hallitus sitoutuu uudistamaan euroopan unionin ja suomen ilmastopolitiikkaa siten että teemme oman osamme maailman keskilämpötilan nousun rajoittamiseksi puoleentoista asteeseen hallituksen päätöksillä suomi kulkee kohti hiilineutraaliutta vuoteen mennessä liikenteen päästöt puolitetaan vuoteen kaksituhattakolmekymmentä mennessä hiilinieluja ja varastoja vahvistetaan lyhyellä ja pitkällä aikavälillä maankäyttösektorille laaditaan kokonaisvaltainen ilmasto ohjelma ja eri toimialoille tiekartat vähähiilisyyteen ilmastopaneelia vahvistetaan ja luontopaneelin toiminta turvataan jotta tutkittu tieto kuuluu päätöksenteossa ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi tarvitaan sekä heti vaikuttavia nopeita toimia että polku jonka päässä on niin sanottu syvä dekarbonisaatio talous joka pyörii ilman nettopäästöjä se vaatii esimerkiksi teollisuudessa ja lämmityksessä ratkaisuja jotka vasta suunnitteluasteella ja maatalouden kehittämistä kestävämpään suuntaan hallitusohjelmasta löytyy molempien aikaskaalojen toimia ja ilmastopolitiikka läpileikkaa lähes koko ohjelman tästä lienee paikallaan kiittää paitsi kaikkia neuvotteluihin osallistuneita myös pääministeri rinnettä alkuperäisistä hallitustunnustelukysymyksistä joissa ilmastopolitiikka nostettiin teemoista kärkeen tutkijat yritykset järjestöt koululaiset ja valtava määrä ihan tavallisia suomalaisia ihmisiä odottaa meiltä päättäjiltä nyt ilmastojohtajuutta tämä hallitusohjelma antaa meille siihen hyvän pohjan toivonkin että hallituksen kunnianhimoiset ja kriittisen tärkeät tavoitteet minun nähdäkseni kaikkein tärkeimmät tavoitteet ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja lajikadon pysäyttämiseksi tässä salissa laajan tuen kaikissa leireissä meillä on nimittäin kiire

arvoisa puhemies pohjoismaisen hyvinvointivaltion keskeinen idea on pitkään ollut se ettei se turvaa vain eniten hädässä olevien arkea vaan tarjoaa puitteet sellaiselle elämälle jossa mahdollisimman harva putoaa turvaverkkojen ulkopuolelle hyvinvointivaltion ideaan kiteytyy siitä etteivät ihmiset ponnista samalta lähtöviivalta elämään vaikuttavat olosuhteet eivät ole vapaasti valittavissa kuulun sukupolveen joka on jäämässä kaikkein korkeimmin koulutetuksi elinaikanani suomalaista varhaiskasvatusta ja peruskoulujärjestelmää on tultu ihailemaan kaikista mahdollisista maailmankolkista asti me voimme vieläkin olla ylpeitä maailman parhaimmista opettajista ja tasavertaisen laadukkaista kouluista maksuton korkeakoulu on kullanarvoinen asia ei pidä unohtaa sitäkään että meillä on edelleen vankalla pohjalla oleva koulutusjärjestelmä samaan aikaan meidän kaikkien tulisi olla huolissaan siitä että osaamis ja koulutustaso ovat laskussa ja oppimisen erot kasvussa viimeisin pisa tutkimus osoittaa että suomessa oppimiserot ovat jo suurempia kuin norjassa sukupuolten väliset oppimiserot ovat puolestaan oecd maiden korkeimpia olemme jäämässä jälkeen tasa arvossa pohjoismaisessa vertailussa erityistä tukea tarvitsevat lapset eivät aina saa tarvitsemaansa apua inkluusio toimii monesti valitettavasti säästötoimenpiteenä kun erityisoppilaita siirretään muiden oppilaiden joukkoon ilman lisäresursseja ja tukea koulutuksellinen eriarvoisuus näkyy siinä ettei maahanmuuttajataustaisia nuoria välttämättä kannusteta riittävästi siirtymään opinnoissa eteenpäin vaikka motivaatiota ja kunnianhimoa olisi näin ei saisi olla koulutuksen voima on ollut siinä että se on tasannut taustasta juontuvia eroja enää tuo voima ei ole niin vahvasti elossa kuin sen pitäisi olla suuret oppimiserot uhkaavat yhteiskuntaa johon kaikki pääsevät mukaan se ei ole kenenkään edun mukaista arvoisa puhemies koulutuksen tasa arvo on se perusta jolle suomalainen hyvinvointivaltio on rakennettu suomella ei ole varaa menettää yhdenkään ihmisen unelmia tulevasta vaan me tarvitsemme ihan jokaisen osaamista koulutuksen tasa arvon yhteydessä on tärkeä muistaa että koulu on edelleen monelle lapselle ainoa paikka jossa on turvallisia aikuisia ystäviä merkityksellistä tekemistä ja josta saa ruokaa ja voi kokea olevansa kuin muut taitavat opettajat voivat tuoda kohtaamisen ja olemassaolon kokemuksia myös niille lapsille joita muut eivät näe arvoisa puhemies hyvinvointivaltion suuri lupaus on ettei tausta ratkaise sitä mitä ihmisestä voi tulla maailman muuttuessa tämä lupaus ei ole aina pitänyt viime vuosien massiiviset koulutusleikkaukset ovat nakertaneet tuota lupausta entisestään mutta nyt suunta muuttuu koulutusleikkaukset ovat historiaa tämän hallituksen koulutus ja sivistyspolitiikan lähtökohtana on suuren hyvinvointivaltiolupauksen päivittäminen tämän maailman ja ajan tarpeisiin hallituksen resursoinnit resursoinnit oppimiseen ja sivistykseen noudattavat tätä lupausta hetkeä voisi sanoa monella tapaa historialliseksi koulutuksen tasa arvo ja yhdenvertaisuus ovat hallitusohjelman läpileikkaavia teemoja ja niiden edistämiseksi on esitetty lukuisia kirjauksia neuvoloista lähtien tasa arvo ymmärretään hallitusohjelmassa kahdella tavalla sekä koulutuksellisena tasa arvona että koulutuksen kykynä lisätä tasa arvoa laajemmin yhteiskunnassa tasa arvo ei siis ole typistettävissä numeeriseksi nollasummapeliksi niin kuin tässäkin salissa on tänään esitetty vaan tasa arvopolitiikalla tähdätään monin eri tavoin siihen että jokainen yksilö voi taustastaan riippumatta toteuttaa täyttä potentiaaliaan

liikenneverkostossamme on kahden pilkku viiden miljardin euron suuruinen korjausvelka ja verkon kunto heikentyy vuosi vuodelta ihmisten ja tavaroiden turvallinen sekä saumaton liikkuminen on uhattuna yhä useammalla alueella rahoitusosuus on ollut riittämätön ja se vaikuttaa turvallisuuteen ja sujuvuuteen sekä alueiden saavutettavuuteen ja yritysten kilpailukykyyn on todella hienoa että perusväylänpitoon tehdään nyt parlamentaarisen työryhmän esityksen mukaan jo vuodesta kaksituhattakaksikymmentä eteenpäin kolmensadan miljoonan euron vuosittainen tasonkorotus

tehdään kahdenkymmenen miljoonan euron pysyvä korotus monilla eri alueilla muun muassa rannikkoseudulla talvikunnossapidossa on ollut todella suuria puutteita viimeisten talvien aikana joskin tämä viimeinen talvi oli parempi uskon ja varsinkin toivon että tämä määräraha vähentää onnettomuuksien määrää ja myös vähentää ojassa makaavien koulubussien määrää kyse on siis kansalaisten turvallisuudesta ja turvallisuudentunteesta on myös hienoa kohdennetaan erityisesti alueille joilla talvi asettaa suurimmat haasteet haluan myös nostaa esille että vaarallisten tasoristeysten poistamiseen on varattu lisärahoitusta ja kevyen liikenteen hankkeisiin tuodaan lisää rahoitusta ja tiedän että monessa kunnassa odotetaan tätä arvoisa rouva puhemies ensisijaisen tärkeää on että väyläverkoston kokonaiskuva kootaan ja arvioidaan laaja alaisesti kokonaiskehittäminen linjataan osana parlamentaarisen työryhmän esittämää kaksitoista vuotista valtakunnallista liikennejärjestelmäsuunnitelmaa ja tähän pitää panostaa yhdessä tillsammans

arvoisa puhemies hallitusohjelman kirjaukset ovat hyviä ja toivoa herättäviä linjauksia jotka etsivät ratkaisuja moniin yhteiskuntamme ongelmiin erityisesti iloitsen siitä että hallitusohjelmassa luodaan rohkeasti polkua sosiaalisesti ja ekologisesti kestävälle yhteiskunnalle tarvitaan rohkeita ihmisiä jotta maailmaa voi muuttaa sellaista rohkeutta on havaittavissa hallitusohjelman linjauksista jotka kohdistuvat vanhuksiimme lapsiimme ja luontoomme hyvät aikeet ja tavoitteet eivät kuitenkaan vielä riitä vaan tarvitsemme myös tekoja seuraavan neljän vuoden aikana nyt vielä paperinen ohjelma on muutettava ihmisten arjessa tuntuvaksi konkretiaksi on kuitenkin samalla oltava rehellinen itselleen ja suomalaisille maailman ennustaminen neljäksi vuodeksi eteenpäin on vaikeaa jos ei jopa mahdotonta maailmassa ehtii tapahtua paljon kaikkea sellaista ei ole voitu ennakoida tätä ohjelmaa tehtäessä nämä asiat saattavat vaikeuttaa myös ohjelman toteutusta ajatelkaapa vaikka viime vuosina meitä kohdanneita talous tai pakolaiskriisejä joihin olemme vain joutuneet pakotettuina reagoimaan ne eivät ole olleet yhdenkään hallituksen syytä sen vuoksi pidän viisaana sitä että käyttöön otetaan aivan uudenlainen suhdanteiden tasausväline eli mekanismi poikkeuksellista suhdannetilannetta varten varautuminen auttaa suomea kulkemaan kohti omia tavoitteitamme vaikka maailma ympärillämme muuttuisi arvoisa puhemies kiitän vanhusten läheisiä valvovia viranomaisia ja mediaa siitä että viime kaudella käynnistyi laaja keskustelu vanhushoivan tilasta suomessa se teki näkyväksi sen me alalla työskennelleet olemme tienneet jo liian kauan vanhustyössä on liian vähän resursseja inhimillisen hoivan varmistamiseksi viime keväänä tuntui että ensimmäistä kertaa vanhuspalveluiden tila kiinnosti aivan kaikkia politiikassa ja se johti siihen että saamme nyt vihdoinkin tänä päivänä lukea hallitusohjelmasta sitovan kirjauksen nolla pilkku vähimmäismitoituksesta ympärivuorokautisen hoivan yksiköissä tarvitsemme kipeästi lisää hoitajia jotta vanhuksemme eivät joudu kärsimään aliravitsemuksesta olemaan heitteillä tai huonolla hoivalla asuessaan hoivakodissa samalla on kuitenkin syytä muistaa että hoitajamitoitus ei yksin tee ihmeitä se on minimimitoitus joka ei riitä esimerkiksi saattohoitotilanteissa minimistä ei saa tulla maksimia vanhukset jotka asuvat kodeissaan tarvitsevat myös kipeästi huomiota siksi on merkittävää että hallitusohjelmassa lukee että ympärivuorokautisen hoivan rinnalla vahvistetaan kotihoidon resursseja ja laatua myös omaishoitoon ja saattohoitoon tulee kiinnittää huomiota arvoisa puhemies hallitusohjelman tulevaisuusinvestoinnit kiinnostavat minua erityisesti nähtäväksi jää millaisia asioita voimme neljän vuoden aikana rahoittaa tätä kautta haluaisin nähdä innovatiivisia tulevaisuustekoja panokset toivottavasti menevät hyvinvoinnin rakentamiseen kuten lapsiin panostamiseen hallitusohjelmasta voikin hyvällä syyllä nostaa esille juuri lapsiin kohdistuvat toimet ja esimerkiksi sen että hallitus sitoutuu toteuttamaan lapsistrategian päättäjinä meidän on nyt otettava kollektiivinen vastuu kaikista maamme lapsista kiitos siitä että ministerit alkavat nyt tehdä työtä sen eteen että palautamme muun muassa subjektiivisen päivähoito oikeuden kiinnitämme huomiota neuvoloiden kehittämiseen pienennämme ryhmäkokoja pilotoimme kaksivuotista esikoulua pidennämme oppivelvollisuutta ja vähennämme lasten eriarvoisuutta ja tässä vain joitakin kirjauksia asiasta mainitakseni lopuksi arvoisa puhemies arvostan kovasti sitä että hallitusohjelmassa on kirjaus teollisuuspoliittisen strategian laatimisesta suomi tarvitsee kokonaisvaltaista suunnitelmaa teollisuutemme kivijalan vahvistamiseksi globaalissa kilpailu ja ilmastonmuutosprosessissa satakunnan ja rauman osalta iloitsen esimerkiksi laivue kaksituhattakaksikymmentä hankintasopimusta koskevasta kirjauksesta vähän liikennöityjen henkilö ja tavaraliikenneratojen kirjauksesta yliopistokeskusten turvaamisesta ja osaavan työvoiman varmistamisesta tärkeää on myös että hallitus tunnistaa kuntien vaikean taloustilanteen ja aikoo helpottaa sitä tuleva hallitus toteuttaa kaudellaan myös seutukaupunkiohjelman laatimisen on tärkeä erityisesti vientiteollisuuden näkökulmasta hallitusohjelma on kokonaisuudessaan hyvä ja kannatettava lopuksi esitän vielä toiveen että hallitus suhtautuisi vakavasti haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten kotipalveluiden kilpailuttamisen lopettamiseen tällaista näin suoraa tahdonilmausta ei hallitusohjelmassa valitettavasti ole mutta haluan luottaa siihen että kirjaus hankintalain osalta pitää sisällään tämän tahtotilan kaikkea ei hallitusohjelmaan ole voitu kirjata ja siksi tärkeää onkin se että asenneilmasto suomen tulevaisuudelle on nyt luotu se lupaa muutosta parempaan

arvoisa rouva puhemies kun sosiaalidemokraatit lähtivät rakentamaan tätä hallitusta jonka hallitusohjelmaa me nyt tässä käsittelemme he unohtivat kansan tahdon heti valtaan päästyään historiallisen vaalitappion kärsinyt keskusta otettiin mukaan vallanjakoon välittämättä tuon taivaallista vaalituloksesta ja keskustahan tarrasi kiinni vallankahvaan kuin kissa hiireen

jonka te arvon hallituspuolueet olette rakentaneet on sellainen että sieltä puuttuu tärkein yhtenäinen suomen ja suomalaisten edun mukainen linja suurin osa vaalilupauksista toteutetaan vain näennäisesti mutta kansalaisten kannalta ikävimmät epäkohdat jätetään korjaamatta ja sen lisäksi ongelmia luodaan lisää eri puolueiden tavoitteet näkyvät hallitusohjelmassa näin keskustalle annettiin kahdeksantoista maakuntaa vaikkei sillä korjata mitään lähinnä vain lisätään hyville veljille eli maakuntien keskustapoliitikoille lisää hyväpalkkaisia johtoportaan virkoja rkplle annettiin pakkoruotsin palauttaminen ylioppilaskirjoituksiin vaikkei se paranna kenenkään kielitaitoa ja jokainen tietää tämän vihreille annettiin autoilijoiden säälimätön kurittaminen nostamalla polttoaineverotusta ja mahdollisuus tietullien keräämiseen vaikka jokainen tietää että ranskassa keltaliivien mellakat alkoivat juurikin bensan verotuksen korotusten vuoksi

tytöt pelkäävät kävellä iltaisin kaduilla kymmeniä tyttöjä on raiskattu ja vielä useampia käytetty hyväksi turun terroristi iskussa kuoli ja haavoittui useita suomalaisia naisia kansanvälisen terrorismin torjumisen suomalaisten turvallisuuden ja rajavalvonnan tulisi olla yksi tärkeimmistä hallituksen painopisteistä hallitus aikoo päivittää laittoman maahantulon ja maassa oleskelun vastaisen toimintaohjelman ja laittaa laittomasti maassa oleville jalkapannat kerrottakoon hallitukselle ettei jalkapanta estä yhtäkään raiskausta tai hyväksikäyttöä terroriteoista puhumattakaan laittomasti maassa oleskelevat ovat täällä laittomasti kuten jokainen toivottavasti ymmärtää heidät tulee ottaa säilöön ja palauttaa takaisin kotimaihinsa tai jos se ei onnistu siihen maahan josta he tulivat lisäksi hallitus aikoo kehittää laillisten maahantuloreittien järjestelmää tämä ei tarkoita mitään muuta kuin sitä että hallitus uusii juha sipilän vuonna kaksituhattaviisitoista esittämän kutsun lähi itään

minut hämmentyneeksi sen sijaan että hoitajamitoitus korjattaisiin opposition helmikuussa tekemän yhteisen välikysymyksen mukaisesti hallitus on näköjään perumassa puheita jo kauden alussa helmikuussa nykyinen peruspalveluministeri kiuru vaati hoitajamitoitusta heti kuntaliiton mukaan se maksaisi kaksisataa miljoonaa mutta hallitus osoittaa tähän vain seitsemänkymmentä miljoonaa

yhteiskunta viskipaukku kerrallaan korpilammella vai kiitos puheenjohtaja

pidetään kiinni näistä aikarajoista kun täällä on puheenvuoroja pyydetty yhdeksänkymmentäseitsemän yhteensä siitä syystä on nämä aikarajat yhdessä sovittu

arvoisa puhemies pääministeri rinteen hallitusohjelmassa on paljon hyvää siinä on selvästi haluttu esimerkiksi laittaa kunnianhimoisia ilmastotavoitteita korjata vanhustenhoidon puutteita sekä asettaa stoppi nuorten syrjäytymiselle keinoista voimme olla toki eri mieltä mutta tavoitteet ovat hyvät hallitusohjelman rahoituspohja on kuitenkin kokonaisuutena hyvin epävakaalla pohjalla kuka tämän kaiken maksaa kahden prosentin talouskasvu jolle ohjelma on rakennettu on ylioptimistinen suomen pankki antoi tänään uudet ennusteensa ja se lupaa jo ensi vuodelle enää yhden pilkku viiden prosentin kasvua siitä eteenpäin kasvu heikkenee entisestään ja kun kasvu hidastuu se tarkoittaa että nuo yhden pilkku kahden miljardin euron vuosittaiset menolisäykset ja kertaluonteiset kolmen miljardin euron niin sanotut ovat huteralla pohjalla kun talouskasvu hidastuu joudutaan tekemään leikkauksia ottamaan lisää velkaa tai korottamaan veroja ja kun veroja jo lähtökohtaisesti korotetaan hallitusohjelmassa yli seitsemälläsadalla miljoonalla eurolla niin mikä mahtaa olla se lopullinen veronkorotusten määrä vaalikauden lopussa miljardi ei taida riittää arvoisa puhemies tapasin vaalien alla useita tavallisia työssä käyviä keskiluokkaisia ihmisiä joilla sietokyky oman verojenmaksuhalunsa ja verojenmaksukykynsä suhteen oli jo kovilla monet heistä olivat sitä mieltä että työtä verotetaan jo nyt todella rankasti ja että jo nyt liian kova veroprogressio pilaa osaajien työhalut monet kannustavat jo avoimesti lapsiaankin lähtemään muualle töihin ja opiskelemaan ansiotulojen verotus on jo tällä hetkellä maailman korkeimpia tähän päälle tulevat vielä kiinteistöverot korkeat sähkön siirtohinnat ja monta muuta lisäkustannusta ihan tavallisen ihmisen arjen pyöritykseen ja silti hallitusohjelmassa verotaakkaa vain kasvatetaan kotitalousvähennys alenee asuntovelan korkojen vähennysoikeus poistuu asteittain polttoaineveroja nostetaan solidaarisuusveroa jatketaan ja niin edelleen nyt on vielä harkinnassa myös maakuntavero ja tietullit mitä vielä olettaako hallitus että keskiluokka vain maksaa ja maksaa

uudesta työpaikasta hallitusohjelmasta ei löydy ratkaisua siihen miten työllistetään työttömäksi jääneet korkeakoulutetut asiantuntijat varsinkaan jos he ovat jo yli neljäkymmentäviisi vuotiaita eikä siihen saavatko nuoret opiskelijat tehdä töitä nykyistä enemmän eli enemmän kuin sen noin kaksitoistatuhatta euroa vuodessa ilman että menettävät opintotukea

ollaan yhteydessä jo parin viikon kuluessa työpaikan menetyksestä työttömien auttamisessa nimenomaan aika on valttia mitä enemmän aikaa kuluu työttömäksi jäämisestä sitä vaikeampaa on työllistyminen vuoden työttömänä ollutta kutsutaan jo pitkäaikaistyöttömäksi arvoisa puhemies koulutuksen puolella erityisesti oppivelvollisuusiän pidennys kahdeksaantoista ikävuoteen on hyvin kyseenalainen toimi lähes kaikki nuorethan saavat peruskoulun päättötodistuksen ja heistä yli yhdeksänkymmentäviisi prosenttia siirtyy toisen asteen koulutukseen lukioon tai ammattikouluun ongelma ei ole kouluun pääseminen vaan siellä pysyminen koulutuksen keskeyttämistä pitäisi pystyä ehkäisemään paremmin esimerkiksi tehostamalla opinto ohjausta ja turvaamalla riittävät mielenterveyspalvelut kaikille ei luomalla pakottavaa järjestelmää järjestelmää hallitusohjelmassa on lisäksi kirjattu se että ruotsin ja suomen kieli palaavat pakollisiksi aineiksi ylioppilastutkinnossa en pidä ajatuksesta pakkoruotsi palaa yo kirjoituksiin nykymalli on ollut hyvä ja toivon että hallitus vielä harkitsee asiaa ja lopuksi arvoisa puhemies kiinnitän vielä yhteen lauseeseen huomion puolustus ja turvallisuuspolitiikan puolella suomi ei salli alueensa käyttämistä vihamielisiin tarkoituksiin muita valtioita vastaan kysyisin puolustusministeriltä mitä tämä lause tarkoittaa halutaanko tällä kontrolloida kansainvälisiä sotilasharjoituksia alueellamme tai viedä suomi takaisin suomettumisen aikaan tämä todella vaatii selventämistä

hallitus on valinnut veropolitiikassaan viisaasti yritysystävällisen linjan

on tärkeää luoda uskoa työpaikkojen luomiseen ja talouskasvun edistämiseen yrittämisen omistamisen ja omistajavaihdosten verotusta ei kiristetä tästä kokoomuskin hallitusta edustaja lepomäkeä lukuun ottamatta myös ansiotuloverotukseen tehdään vuosittain ansiotason nousua ja inflaatiota vastaava tarkistus tällä estetään ansiotuloverotuksen kiristyminen pieni ja keskituloisten verotus kevenee kahdellasadalla miljoonalla eurolla kiristyvien valmisteverojen kompensoimiseksi hallitus ei sen sijaan pidä tarkoituksenmukaisena ansiotulojen veron yleistä keventämistä nykyisessä tilanteessa ansiotulon verotusta voidaan toki keventää merkittävästi heikkenevässä suhdannetilanteessa niin kuin oikeaoppisessa talouspolitiikassa kuuluukin tehdä arvoisa puhemies liikennepolttoaineiden valmisteveron on arvosteltu ilmeisen vähäisellä tietopohjalla valmisteveron korotus kahdellasadallaviidelläkymmenellä miljoonalla eurolla vastaa kuluttajahintaindeksin kehitystä ennusteen mukaan ansiotaso nousee kuluttajahintoja rivakammin ja valmisteveron korotus olisikin ollut neljäsataaviisikymmentä miljoonaa euroa jos se olisi toteutettu ansiotasoindeksin nousun mukaisena ansiot ansiot siis nousevat enemmän kuin polttoaineverot hallitusohjelman mukainen kahdensadanviidenkymmenen miljoonan euron korotus merkitsee koko vuoden vaalikauden aikana yhteensä viiden viiva kuuden sentin suuruista bensiinin ja dieselöljyn valmisteveron korotusta litralta arvonlisäveroineen tämä ei ole polttoaineveron korotusten historiassa millään tavalla poikkeuksellista se vastaa polttoaineen hinnan tavanomaista viikonvaihdevärähtelyä tankkauspaikalla kokoomuksen vaaliohjelma olisi merkinnyt runsaan kahdenkymmenen sentin litrahinnan korotusta bensiinin ja dieselöljyn veroon työmatkavähennyksen esillä ollut muuttaminen kaavamaiseksi olisi heikentänyt tätä vähennystä haja asutusalueilla asuvien tappioksi näiden ihmisten omaa autoa koska julkisia liikenneyhteyksiä ei ole työmatkavähennys pysyy kuitenkin nykyisellään kotitalousvähennyksen hienoinen supistaminen on herättänyt paljon keskustelua keskimääräinen toteutunut verovelvolliskohtainen kotitalousvähennys on ollut hiukan toista tuhatta euroa joten ainakaan enimmäismäärän alentaminen kahdestatuhannestaneljästäsadasta eurosta

ei kovin monia kosketa arvoisa puhemies yrittäjän kannattaa hallitusohjelmaa lukiessaan kiinnittää erityistä huomiota siihen mitä hallitusohjelmaan ei sisälly yrittäjävähennys säilyy ennallaan perintö ja lahjaverotuksen sukupolvenvaihdoshuojennukseen ei kajota eikä perintö ja lahjaverotuksen tasoon muutoinkaan tule kiristyksiä pääomatuloveroprosentit pysyvät nykyisellään myöskään listaamattomien osakeyhtiöiden osinkoverotukseen ei tule muutoksia osakesäästötili tulee voimaan säädetyllä tavalla vuonna kaksituhattakaksikymmentä metsävähennyksen korottaminen kuudestakymmenestä prosentista yhdeksäänkymmeneen prosenttiin metsänhankintamenosta eli vastaamaan puuston arvoa oli mutta tämä esitys ei saanut kannatusta metsän lahjavähennys säilyy kiinteistöverotuksessa päämääränä on uudistus jossa kiinteistöverotusarvot nykyistä paremmin heijastavat sekä maapohjan että rakennusten todellisia markkina arvoja viime kaudella valmisteltu uudistus jossa kiinteistöverotusarvot olisi johdettu rakentamiskustannuksista jouti romukoppaan arvoisa puhemies maatalouden keskeinen kirjaus on turvata maatalouden tukitasot vuoden kaksituhattakaksikymmentä määrärahojen pitkään huolta aiheuttanut sadankolmenkymmenen miljoonan euron vaje poistetaan ohjelmakohdalla jonka mukaan ympäristö ja luonnonhaittakorvauksen vaje paikataan vuonna kaksituhattakaksikymmentä maatalouden investointiavustukset turvataan lisäpääomituksella maatilatalouden kehittämisrahastoon

rahoituskehyksiin tavoitellaan nykytasoista maatalousbudjettia on valmiutta korvata eun rahoitusvajetta kansallisella

arvoisa rouva puhemies elämme maailmassa jossa ilmastonmuutos sodat ja konfliktit sekä niiden aikaansaama muuttoliike eivät rajoitu vain kansallisvaltioiden rajojen sisäpuolelle maailmanlaajuisten ongelmien ratkaisemisen tulee tapahtua niin paikallisesti kuin globaalilla tasolla monenkeskisen yhteistyön kautta kansainväliset yhteistyörakenteet kärsivät kuitenkin vastakkainasettelusta ja on tärkeää että sääntöpohjaista järjestelmää ja oikeuden perustaa tuetaan ja pystytään kehittämään tältä osin hallitusohjelman kirjaukset ovat vahvat sitoutuminen ihmisoikeuksiin demokratiaan ja oikeusvaltioon on heikentynyt äärimmäinen köyhyys ei ole poistunut kansalaisyhteiskunnan tila kapenee monin paikoin on tärkeää että hallitusohjelman ulko ja turvallisuuspolitiikan läpileikkaava linja on ihmisoikeusperustainen ja edistää ykn kestävän kehityksen toimintaohjelman tavoitteiden toteutumista johdonmukaisesti kaikilla politiikkalohkoilla näistä kirjauksista voimme olla ylpeitä agenda lisäksi kansainvälistä yhteistyötä ja suomen toimintaa määrittelee pariisin ilmastosopimus hiilineutraalisuustavoitteen läpivientiin tarvitaan kunnianhimoa niin kotimaassa kuin maailmalla on tärkeää että sitoudumme kantamaan vastuumme kansainvälisestä ilmastorahoituksesta jolla sekä ehkäistään ilmaston lämpenemistä että tuetaan koko ajan kasvavaa tarvetta sopeutua ilmaston ääri ilmiöiden tuomiin muutoksiin eu puheenjohtajuuskauden aikana suomen tulee osoittaa johtajuutta ilmastoagendaan sitoutumisessa ja sen nopeassa edistämisessä arvoisa puhemies suomea on edellisinä vuosikymmeninä tituleerattu rauhanturvaamisen suurvallaksi ja haluamme olla tämän nimen veroinen tulevaisuudessakin uuden hallitusohjelman linjat antavat suomelle tähän mahdollisuuden vahvistamme sekä rauhanvälitystyötä että sotilaallista ja siviilikriisinhallintaa kriisinhallinnan kehittämisestä laaditaan myös ylivaalikautinen tavoitelinjaus pitkittyneiden kriisien hoitaminen edellyttää rauhanrakentamisen humanitäärisen avun ja kehitysyhteistyön yhteensovittamista tätä eri työmuotojen jatkumoa vahvistetaan lisäämällä humanitäärisen avun ja kehitysyhteistyörahoituksen joustavuutta suomi sitoutuu myös systemaattisesti edistämään tasa arvoa ykn naiset rauha ja turvallisuus päätöslauselmaa sekä nuoret rauha ja turvallisuus päätöslauselmaa naisten ja tyttöjen oikeuksien vahvistamiseen kuuluu myös istanbulin sopimuksen valvonta näistä kirjauksista on pidettävä kiinni kehitysyhteistyössämme uudeksi temaattiseksi painopisteeksi aiempien hyvien painopisteiden rinnalle nostetaan koulutus ja erityisesti koulutuksen laadun vahvistaminen unescon mukaan maailmasta puuttuu kuusikymmentäyhdeksän miljoonaa pätevää koulutettua opettajaa tässä jos missä suomen osaaminen on tarpeen hallitusohjelma ottaa kantaa erityisen ansiokkaasti osallisuuteen päätöksentekoprosesseihin halutaan vähemmistöt edustamaan omaa kantaansa esimerkiksi rauhansopimuksen lähtökohdat ovat huomattavasti kestävämmät laadintaan osallistuvat yhteiskunnan kaikki jäsenet on surullista että hallitusohjelmaan kirjatut kehitysyhteistyömäärärahat ovat vielä kaukana ykn asettamasta nolla pilkku seitsemän prosentin tavoitteesta mutta lupaus aikataulutetun tiekartan laatimisesta on oikea koska suuri rahoitusosuus toteutuu myös investointien kautta on tärkeää että rahoituksen painopisteistä on linjattu yk ja muun monenkeskisen rahoituksen sekä järjestörahoituksen kasvattamisesta kehitysyhteistyömomentilta globaalin vastuun kantaminen näkyy myös hätää kärsivien ihmisten auttamisessa suomi nostaa hallituskauden aikana pakolaiskiintiötä turvapaikanhakijoiden oikeusapu turvataan edellytetään että sisäisen paon ja maalinjausten on oltava linjassa ykn suositusten kanssa olemme itse esimerkki siitä kuinka ihmisoikeuksista pidetään kiinni arvoisa puhemies vielä muutama sana koulutuksesta hallitusohjelma sisältää hyviä koulutuspoliittisia muutoksia erityisen tärkeää on löytää keinot riittävän oppimisen tuen järjestämiselle jo varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa jotta toiselle asteelle siirryttäessä pudokkaista on saatu koppi hallitusohjelmassa kirjattu perusopetuksen laatu ja tasa arvo ohjelma jolla tavoitellaan oppimistulosten parantamista ja eriarvoisuuden vähentämistä on vastaus tähän tarpeeseen keskeistä oppimisen tuen kannalta on resurssien lisääminen samanaikaisopetukseen erityisopetukseen ja oppilaanohjaukseen erityisesti oppilaan oikeudesta myös pienryhmäopetukseen pitää pitää kiinni

arvoisa puhemies ei voisi olla sopivampaa otsikkoa sille ilmiöryhmälle ja niille arvoille jotka ovat minulle henkilökohtaisesti tärkeitä kuin oikeudenmukainen yhdenvertainen ja mukaan ottava suomi vaikka saimme mukaan paljon erittäin hyviä asioita hallitusohjelmaan haluan nostaa esiin varsinkin ennalta ehkäisevän työn sekä ja hyvinvoinnin edistämisen joiden puolesta olen puhunut lämpimästi jo kauan nämä ovat asioita joihin hallitus on valmis panostamaan myös sosiaali ja terveyspalveluiden turvaaminen toisella kotimaisella kielellä on kirjattu ohjelmaan mikä on erinomainen esimerkki yhdenvertaisesta kohtelusta haluan myös nostaa esille lapsi ja äitiysneuvolapalvelut ne tavoittavat tänä päivänä lähes kaikki lapsiperheet tilanne on siis erinomainen mutta haluamme kehittää ja laajentaa perhe ja neuvolapalveluita entisestään jotta ne olisivat helposti tavoitettavia kaikille hallitusohjelmaan on lisätty parannusehdotuksia myös koskien rokotuskattavuutta eduskunnan rokoteryhmän puheenjohtajana olen erityisen iloinen siitä että esimerkiksi hpv rokote pojille nyt lisätään kansalliseen rokotusohjelmaan on tärkeää varmistaa että myös pojat saavat mahdollisuuden suojautua haitallista papilloomavirusta vastaan yleistä rokotekattavuutta parannetaan myös muun muassa panostamalla asiapitoiseen tiedottamiseen

olen tyytyväinen siihen että hallitus aikoo ottaa alueelliset erityispiirteet huomioon sosiaali ja terveydenhuollon uudistuksessa ja palveluiden järjestämisessä ja erityisesti siihen että selvitetään uudenmaan pääkaupunkiseudun tai helsingin alueen erillisratkaisua yhteistyössä alueen kaupunkien ja kuntien kanssa on aivan ratkaisevaa että maamme asukasluvultaan suurimman maakunnan asukkaille taataan hoito ja hoiva yhdenvertaisin perustein lisäksi kuntien jotka tällä hetkellä tuottavat meille hyviä hoitopalveluita on jatkossakin voitava toimia palveluntuottajina kiitos

arvoisa puhemies

hallituksen lähteä liikkeelle liikenneväylissämme on kahden ja puolen miljardin korjausvelka joka kasvaa tänäkin vuonna puutteellisen rahoituksen vuoksi teillä rautateillä ja vesiväylillä siksi olen iloinen että antti rinteen hallitus ohjelmassaan huomioi sen parlamentaarisen työn joka on tehty korjausvelan kääntämiseksi laskuun vuosille

turvattu rahoitus perusväylänpitoon kääntää korjausvelan laskuun ja täyttää parlamentaarisen työryhmän esityksen kolmensadan miljoonan euron vuosittaisesta korotuksesta perusväylänpidon rahoituksen normaalitasoon korjausvelan lyhentyminen tarkoittaa muun muassa teiden päällystevaurioiden vähentymistä ja rataverkon vioittumisesta vioittumisesta johtuvien myöhästymisten vähenemistä väylänpidossa päästään pikkuhiljaa paikkailemisesta ennakoivaan kunnossapitoon ja hallitusohjelman rahoituksen vaikuttavuutta arvioidaan vuosittain tämä tarkoittaa suomalaisille sujuvampaa arkea sekä työ ja elinkeinoelämälle tärkeiden kuljetusväylien toimivuutta toimivilla väylillä paranee turvallisuus ja sujuvamman liikenteen avulla voidaan kuljettaa myös päästöjen vähentämisen kannalta tehokkaalla tavalla tasokorotukseen sisältyy myös kahdenkymmenen miljoonan euron vuosittainen talvikunnossapidon korotus joka säästää suoraan ihmishenkiä liikenteessä voidaan todeta vertauksena että suomen verisuonistot kuljettavat paremmin happea ja urheilu maistuu arvoisa puhemies hallitusohjelma kunnioittaa viime kaudella aloitettua pitkäjänteistä työtä työtä siirtymiseksi kaksitoista vuotiseen liikennejärjestelmäsuunnitelmaan luomalla näköala liikenteen ja väyläverkon tulevaisuuteen yli hallituskausien ja kehittämällä suunnittelutyötä luodaan tulevaisuudelle ennustettavuutta jonka perusteella yritykset pystyvät investoimaan suomeen samalla saadaan käytettävissä olevat kehittämisrahat tehokkaammin käyttöön ja tehostetaan suomen kykyä reagoida euroopan unionin rahoitushakuihin arvoisa puhemies taksiliikenne on ollut jatkuva puheenaihe liikenneväylien kokonaisuudistuksen voimaantulosta lähtien on vastuullista hallitukselta selvittää miten ongelmia voidaan lainsäädännön ja ohjeistuksen avulla ratkaista uudessa tilanteessa jossa taksilupien määrä ja velvollisuudet on vapautettu lain on kuitenkin suojeltava heikoimmassa asemassa olevaa suurimmassa osassa maata tämä vaikuttaa olevan matkustajan oma rooli matkustajien turvallisuus on varmistettava ja epäterve kilpailu harmaan talouden keinoin estettävä samalla on luotava selkeä lainsäädäntö vastuullisille alan toimijoille näin suuren mullistuksen jälkeen tehtävä ei ole todellakaan helppo arvoisa puhemies hallitusohjelma on ottanut vakavasti tehtävän liikenteen ilmastopäästöjen leikkaamiseksi uusi hallitus tarttuu toimiin tavoitteisiin pääsemiseksi osa keinoista voidaan toteuttaa nopeastikin osa taas vaatii lisää selvitystyötä teknologian jatkuvan kehityksen myötä myös eri toimenpiteiden yhteisvaikutukset on arvioitava on kyettävä näkemään tuleva kehitys yli kahden hallituskauden ja huomioitava tämä kehitys päätöksissä sosiaalinen ja yhteiskunnallinen oikeudenmukaisuus on pidettävä kirkkaana mielessä päästötavoitteisiin pyrkiessä haasteessa onnistuminen vaatii myös kansalaisten hyväksynnän arvoisa puhemies erityisen tyytyväinen olen hallitusohjelmassa painotukseen raideliikenteeseen suomen pääosin yksiraiteinen rataverkko estää tällä hetkellä matkustajaliikenteen lisäämistä ja nopeuttamista rataverkon kunnossa olevat ongelmat taas hidastavat rajoittavat tavaraliikennettä osana ilmastotoimia raideliikenteen kasvattamisella on merkittävä rooli liikenteen sähköistämisessä ja alueiden kehityksessä raideliikenteen yli miljardin euron korjausvelka on huomioitu korjausvelassa ja uusien investointien valmistelua on jatkettava sekä tutkittava miten raideliikennettä voidaan kasvattaa myös vähäliikenteisillä rataosuuksilla

arvoisa rouva puhemies ensin pari sanaa eduskuntavaaleissa hävinneille marginaalipuolueille jotka nyt kannatte ministerinsalkkuja te ette nauti kansan laajaa luottamusta te ette saaneet vaaleissa tätä mandaattia te istutte siellä nyt olette kääntäneet tämän hallitusohjelman mukana kansalle selkänne tällaista kehitystä on täältä vaikea katsoa ja joku vielä ihmettelee miksi ihmisten luotto ja kiinnostus äänestämiseen on heikkoa tästä hallitusohjelmasta huomaa että byrokratian lisääminen ja hallintohimmelien kautta suojatyövirat sidosryhmille ovat jälleen toteutuslistalla vaalien häviäjät pääsevät vääntämään sidosryhmilleen etuja veronmaksajien varoilla sosialistien vihervasemmiston ja marginaalipuolueen avustuksella kyllä entiselle maaseudun puolueelle kelpaa mikä maatalouden hyvinvoinnin kustannuksella juuri kuulimme että nyt palkataan eduskunnasta ulos jääneitä valtiosihteereiksi ja ministereiden avustajamäärä nousee ennenkuulumattoman suureksi eli kavereille ennätysmäärä suojatyöpaikkoja veronmaksajilta ennätysmäärä euroja palkkoihin

ei kunnioittanut demokratiaa hallitusta muodostaessaan vaan jätti olemattomaan arvopohjaan vedoten toiseksi suurimman puolueen kättelyssä neuvottelujen ulkopuolelle ministerinsalkkujen jakaminen ja varsinkin ministerititteleiden väkisin vääntäminen marginaalipuolueille on kansankielellä suoraan sanottuna kansan silmille kusemista hallitusohjelmassa todetaan että keino syrjäytymisen estämiseen on se että nostetaan oppivelvollisuuden ikäraja täysi ikäisyyteen kuvitteleeko joku arvon ministereistä ihan oikeasti että pakolla opiskeleminen tuottaa tuloksia ei tuota tämän opiskelijoita kiusaavan hallitusohjelmakirjauksen kruunaa se että tuolileikkipuolue rkp kyykyttää nuorisoamme jälleen tuomalla vanhan jo aikaa sitten poistetun pakkoruotsin ylioppilaskirjoituksiin saaden aikaan tällä paljon hallaa

arvoisa rouva puhemies hallitusohjelma afrikka strategioineen on kutsuhuuto koko afrikan mantereelle ja kolmansien maiden elintasosurffareille se väestömassa joka on eurooppaan väen väkisin tullut aiheuttaa valtavia ongelmia ongelmia jäsenmaille ja näiden maiden kulttuureille tahtotilaa ongelmien korjaamiseen suomen osalta ei näytä olevan hallituksella lainkaan herää kysymys pelastammeko me nyt kokonaista mannerta täällä suomalaisten veroeuroilla kun veijo makaa veneen alla ja sadattuhannet suomalaiset elävät taloudellisesti köyhyysrajan alapuolella ministeri rinteen hallitus aikoo mahdollistaa jalkapantojen käytön niille kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneille joiden kohdalla viranomaiset pitävät toimenpidettä perusteltuna katson että kansalaistemme turvallisuuden nimissä kaikki kielteisen päätöksen saaneet tulee aina huom aina ehdottomasti ottaa heti säilöön ja poistaa maasta

kustannukset nouse pilviin vihreiden pelottelulla aiheuttaman ilmastoahdistuksen vuoksi kiitos

toki lukuisia hyviä hankkeita joita itsekin voin tukea esimerkiksi vaelluskalakantojen elvytysohjelma on minulle erityisen läheinen ja siten myös hyvin kannatettavakin hanke olen myös tyytyväinen siihen että ohjelma ottaa ensiaskeleita kansainvälisten kaivosjättien laittamiseksi tilille pohjoisen luonnon turmelemisesta pidän myös hyvänä alkuna sitä että poliisin virkoja saadaan edes hieman lisää arvoisa puhemies säätytalolla ei ole ollut pulaa ideoista sen suhteen mitkä kaikki maailmaa syleilevät ajatukset ansaitsevat tulla maksetuksi veronmaksajien selkänahasta joidenkin mediatietojen mukaan niitä oli pinottuna toiveiden tynnyriin jopa kahdeksan miljardin euron edestä ennen kuin ilmiöpöydissä haluttiin edes soveltaa budjettitaloudellista realismia kakun jakajista ei siis ole säätytalon kekkereissä ollut pulaa sen sijaan ohuet ovat keinot kakun kasvattamiseksi hallitusohjelma ei sisällä uskottavia konkreettisia toimenpiteitä työllisyyden nostamiseksi konkretian puutetta kuvaa hyvin se että erilaisia hankkeita selvitetään satakolmekymmentä kertaa ohjelman eri sivuilla lisäksi perustetaan erilaisia työryhmiä ja laaditaan ohjelmia sekä tiekarttoja koko ohjelma on kirjoitettu sellaiseen muotokieleen ei kuule muussa kuin lähinnä byrokraattien iltarukouksessa eikä tässäkään vielä kaikki työllisyystavoitteet joiden varassa hallitusohjelman edes näennäinen uskottavuus lepää on ulkoistettu hakaniemen työmarkkinakartellille on uskomatonta että suomen kansan edustajille kuuluvaa lainsäädäntövaltaa luovutetaan ulkoparlamentaariselle korporaatiolle työllisyystavoitteiden onnistumisesta ei ole mitään takeita kun täysin vailla poliittista tulosvastuuta toimiva eturyhmärälssi saa laatia mieleistään lainsäädäntöä arvoisa puhemies yhtä ainoaa säästökohdetta tämä hallitus ei ole nimennyt ainoa asia jossa tässä hallitusohjelmassa suhtaudutaan säästeliäästi asioihin on taloudellinen realismi siitä kyllä on säästetty eturyhmien paineessa toimivat hallitusneuvottelijat ovat tyhjentäneet toiveiden tynnyrinsä härskisti investointikehikkoon nämä niin sanotut tulevaisuusinvestoinnit ovat oppikirjaesimerkki täysin poikkeuksellisesta politiikan uuskielestä ja vaihtoehtoisista faktoista joissa eri hallinnonalojen aivan keskeisiä käyttömenoja on piilotettu investointikehikkoon tai kuten säätytalolla asia pienen ilmaveivin jälkeen ilmaistiin on siirretty kakkoskoriin vai voiko yksikään sydämeltään rehellinen poliitikko oikeasti pitää esimerkiksi uusien opettajien palkkaamista muutamaksi vuodeksi investointina tai onko päihdeäitien auttamisohjelma tarkoitettu väliaikaiseksi leikataanko luonnonsuojelun rahoittamisesta

seitsemänkymmentäkaksi miljoonaa euroa heti vuonna kaksituhattakaksikymmentäkolme tätä listaa voisi jatkaa iäisyyksiin arvoisa puhemies sanonnan mukaan tyhjät tynnyrit kolisevat kaikista äänekkäimmin ja näin on käynyt myös tämän hallitusohjelman liikenne ja viestintälinjausten kanssa julkisuudessa on kyllä paljon puhuttu että hallitus investoi uusiin rautateihin ja muuhun infraan merkittävästi näitä miljoonien panostuksia ei investointiohjelmassa kuitenkaan väyliin on investointirahaa varattu vain muutamia kädenlämpöisiä miljoonia missä täällä ohjelmassa on investointivaraus esimerkiksi neljän tunnin junalle tai muille raidehankkeille joista kyllä paljon puhetta riittää arvoisa puhemies tämä hallitusohjelma on täynnä kauniita ajatuksia mutta ei uskottavia keinoja näiden toteuttamiseksi en voi tämän vuoksi valtiopäiväedustajana antaa tukeani tälle ohjelmalle sillä se pohjautuu todellisuuden sijaan vaaleanpunaisille ja pörröisille unelmille

arvoisa rouva puhemies

siksi olen erittäin tyrmistynyt tuosta näkemyksestä mitä edustaja janne heikkinen äsken esitti tämä hallitus satsasi perusväylänpitoon kolmesataa miljoonaa euroa vuodessa niin että parlamentaarisen työryhmän tahto on toteutumassa tämä hallitus on suunnitellut polun siihen että isoja ratahankkeita päästään aloittamaan suunnittelemaan niille haetaan rahoitusta myös muilta toimijoilta ja siellä on valmiina hankerahasto jossa jo odottaa rahaa ja kun sinne sitten valtion

joka on myytävissä saadaan vastinrahoja voidaan sitten hankkeita edelleen viedä eteenpäin minusta on erittäin tärkeää että meillä on tällainen pitkän tähtäimen pitkäjänteinen suunnitelma joka auttaa koko suomea menestymään ja saamme kasvua eri puolille suomea

tämä on juuri se tie mitä myös parlamentaarinen työryhmä on halunnut sen lisäksi alempiasteista tieverkkoa kehitetään talvikunnossapitoa kehitetään yksityisteillekin tulee määrärahoja lisää

silloin kun perussuomalaiset olivat hallituksessa tänne suomeen tuli kolmekymmentätuhatta maahanmuuttajaa kerralla ja se oli kyllä aika vaikeasti järjestettävissä mutta siitäkin selvittiin sen jälkeen maahanmuuton kustannukset ovat tipahtaneet noin kolmasosaan minusta on tässäkin asiassa järkevää että että tehdään pitkäjänteiset suunnitelmat miten pystymme niissä maissa mistä sitä maahanmuuttoa on tulossa estämään niitä juurisyitä tämä ole sitä mitä perussuomalaiset ovat kaiken aikaa vaatineet tässä todettiin myöskin se että että ei ole ei ole edellytyksiä luoda työtä itse asiassa tämä hallitus vastoin kaikkia odotuksia pystyy tukemaan pientä ja keskisuurta yrittäjyyttä sen verotusta ei kiristetä arvonlisäveron alarajaa nostetaan se toki lähetetään ensin sinne eurooppaan ratifioitavaksi ja esimerkiksi paikallista sopimista lisätään tässä muutamia hyviä esimerkkejä kun saamme metsät kasvamaan entistä paremmin luulen että että investointeja eri puolille suomea syntyy ja saamme sen saman buustin mitä keski suomessa on tapahtunut myös muualle suomeen meillä panostetaan vientiin panostetaan finlandin ohjelmiin panostetaan elintarviketoimintaan niin että että saamme omavaraisuusastetta huomattavasti paremmaksi kuin mitä se on ollut

ennen ollut varaa sanon näin koska tiedän että kyllä sitä tahtotilaa varmasti olisi ollut ennenkin mutta mutta kun viime kaudella sipilän hallituksen ansiosta saatiin sitä taloutta kuntoon niin on varaa panostaa vähän enemmän kuin tähän asti on ollut täällä keskusteluissa on noussut todella paljon esille polttoaineveron nousu haluan tästäkin asiasta kertoa tämän mittaluokan kun se on indeksikorotuksen verran mitä sitä polttoaineveroa nostetaan elikkä noin viisi senttiä sitten hallituskauden lopussa se on noussut se on itse asiassa vähemmän kuin esimerkiksi vuosien kaksituhattayksitoista ja kaksituhattaviisitoista välillä nostettiin se on huomattavasti vähemmän kuin perussuomalaiset omassa halla ahon ohjelmassaan halusivat valtionosuuksien tasausjärjestelmää leikkaamalla viedä sieltä syrjäseutujen asukkailta miettikää minkälainen veronkorotus olisi kun kuntaveroa jouduttaisiin nostamaan semmoiset viitisen prosenttia vaikkapa kahdenkymmenentuhannen euron tuloista jos tämä valtionosuuksien tasausjärjestelmä olisi teidän tavallanne tehty se kolahtaisi paljon pahemmin sinne pitkän matkan pitkän matkan takana oleviin ihmisiin

täällä oli pyydetty vastauspuheenvuoroja sekä ministeri ohisalo että edustaja meri edustaja meri minuutti

syksyllä kaksituhattaviisitoista pääministeri sipilän hallitus sanoi että se ei ole mahdollista sipilä on tvn yle uutisissa kahdestoista kolmatta kaksituhattakuusitoista todennut kaikki muut paitsi venäjältä tulleet turvapaikanhakijat olisi voitu palauttaa dublinin sopimuksen perusteella heti elikkä sipilä puhui meille muunneltua totuutta tämä tämä on se asia jossa meitä johdettiin harhaan sitten jos puhutaan näistä juurisyistä niin perussuomalaiset ovat todella usein tuoneet esille sen että kehitysyhteistyöavun edellytykseksi otettaisiin räjähdyksenomainen väestönkasvu edellisen puhujan kannattaa tutustua siihen että esimerkiksi afrikassa väkiluku nousee useilla miljardeilla ja vuoteen kaksituhattasata mennessä siellä on maailman väestöstä yksi kolmasosa eli siinä on sitä juurisyytä ette te edelleenkään kehtaa vaatia siellä suunnitelmallisuutta väestönkasvuun

arvoisa puhemies hallitus tulee kiinnittämään erityistä huomioita ihmisten turvallisuuden parantamiseen uusiin turvallisuusuhkiin varautumiseen ja turvallisuuden kokemuksen vahvistamiseen täällä on monessa kohtaa viitattu nimenomaan tähän turvallisuudentunteeseen sisäministerinä olen erittäin iloinen että tämä hallitusohjelma lisää poliisien resursointia erityisesti sen vuoksi että voidaan puuttua myös rikoksiin joita usein kohtaavat ne ihmiset jotka ovat erittäin vaikeassa asemassa tässä yhteiskunnassa että me voimme vahvistaa ihan jokaisen suomalaisen turvallisuudentunnetta turvallisuus on myös sitä että perusturva on riittävää täällä on puhuttu monessa kohtaa siitä sitä tämä hallitusohjelma nyt nostaa tämä hallitusohjelma laskee asumisen hintaa sekin on turvallisuuskysymys missä viettää yönsä kadulla vai kodissa on turvallisuuskysymys että ihan jokaisen ihmisoikeuksia kunnioitetaan että ihan jokaisesta kanssaihmisestä käytetään myös arvokasta kieltä ja toivon myös tähän saliin kaikille tämä hallitusohjelma palauttaa ihmisoikeudet turvapaikkaprosessiin jokaisella on oltava oikeus kunnolliseen turvapaikkakäsittelyyn me tuomme nyt oikeusavun takaisin puhutteluun normaalit valitusajat ja tuntikohtaiset palkkiot juristeille oikeusturvan on toteuduttava ja on ihan kaikkien kannalta järkevämpää että turvapaikanhakijan asia käsitellään jo alusta lähtien kunnolla ja laadukkaasti suomella on globaali vastuunsa siihen on viitattu täällä monessa kohtaa mutta suomella on sen lisäksi että me puutumme niihin juurisyihin siinä globaalin vastuun kehikossa myös se eurooppalainen vastuu nyt euroopan unionin puheenjohtajamaana me tulemme etsimään niitä yhteisiä

pyydän niitä edustajia

rouva puhemies mitä edustaja meri tuossa sanoo niin ei pidä paikkaansa se ei kerta kaikkiaan pidä paikkaansa perussuomalaiset olivat itse hallituksessa silloin kaksituhattaviisitoista hoitamassa tätä kriisiä ja on täysin selvää että silloin kun henkilö ylittää suomen valtakunnanrajan ja hän hakee turvapaikkaa suomella on kansainvälisten sopimusten nojalla velvollisuus selvittää onko tällä henkilöllä sellaiseen turvapaikkaan oikeus

arvoisa puhemies poliisitaustaisena henkilönä haluaisin sisäministeriltä kysyä tästä turvapaikkapalautussysteemistä mutta myöskin siitä kun meitä poliiseja on tällä hetkellä seitsemäntuhattakaksisataa nyt hallitus lupaa ohjelmassaan noin kolmesataa poliisia lisää mutta vasta vuoteen kaksituhattakaksikymmentäkaksi mennessä tarkoittaako tämä nyt sitä että siihen mennessä on jo myös eläköitynyt kolmesataa poliisia eli pysymmekö me edelleen siinä seitsemässätuhannessakahdessasadassa vai saammeko tähän oikeasti apua elikkä tämän jo aikaisemmin esiintyneen kuusisataa poliisia ja millä tavalla on ministeri ajatellut tätä niin sanottua lähiöpoliisitoimintaa toteuttaa maaseutupaikkakunnilla kun keskikokoisistakin kunnista on jo lakkautettu poliisiasemat kiitos

puhemies se hallitusohjelma jota perussuomalaiset olivat tekemässä neljä vuotta sitten teki rahallisesti kaikkein isoimmat leikkaukset kehitysyhteistyöhön vaikka perussuomalaiset samalla puhuivat siitä että muuttoliikkeen juurisyihin pitää puuttua on aivan täyttä pötyä että olisi perussuomalaisten tuoma ajatus että suomen kehitysyhteistyössä pitää edistää syntyvyyden säännöstelyä seksuaali ja lisääntymisterveystyö naisten ja tyttöjen seksuaalisten oikeuksien tiedon ehkäisyvälineiden saatavuuden parantaminen ne ovat olleet jo yli kaksikymmentä vuotta keskeinen osa suomen kehitysyhteistyötä ja se on yksi niistä tärkeistä asioista joita nimenomaan tarvitaan jotta voidaan poistaa pakolaisuuden

arvoisa puhemies haluan vain tuoda esiin sen että perussuomalaiset vielä istuivat viime kaudella hallituksessa niin olimme ainoa puolue joka kannatti vastuullista maahanmuuttopolitiikkaa laadimme muun muassa yhdessä silloisten hallituskumppaneidemme kanssa keskustan ja kokoomuksen kanssa kahdeksankymmentä kohtaisen turvapaikkapoliittisen toimenpideohjelman jonka läpi viemistä ajoimme koko sen ajan kun hallituksessa istuimme mutta keskustan ja kokoomuksen vastustuksesta johtuen tätä ohjelmaa ei koskaan saatu ajettua maaliin asti

arvoisa puhemies perussuomalaiset eivät siis halua auttaa hätää kärsiviä täällä mutta muualla eivät myöskään siellä mistä ihmiset joutuvat lähtemään te ette halua vahvistaa kehitysyhteistyötä vaikka nimenomaan sillä voidaan puuttua kestävästi vastentahtoisen siirtolaisuuden juurisyihin edustaja meri naisten ja tyttöjen oikeudet ovat keskiössä suomen kehityspolitiikassa ne ovat olleet sitä ja ne ovat sitä myös tämän hallituksen aikana seksuaali ja lisääntymisterveys on osa suomen kehityspolitiikkaa ja suomen avulla muun muassa tarjotaan ehkäisyvälineitä

ja sitä kautta ei ole ei ole myöskään keinoja vaikuttaa väestökehitykseen

arvoisa puhemies ministerit ohisalo ja henriksson puhuvat usein poliiseista ja syyttäjistä haluaisin muistuttaa että älkää unohtako vankeinhoitoa koska muuten muuten menee metsään eli se on tässä kolmen janassa erittäin tärkeä asia

puhemies

edustaja kauman käyttämä puheenvuoro tästä työllisyysasteen nostosta seitsemäänkymmeneenviiteen prosenttiin ja sen epäily tässä keskustelussa on mielestäni pöyristyttävää koska jos jotain niin tämä maailma tarvitsee tulevaisuudenuskoa kun tässä on peräänkuulutettu näitä keinoja niin mainitsisin muun muassa paikallisen sopimisen laajentamisen laajentamisen ja kirjaamisen suomen yrittäjien arvioiden mukaan se voisi tuoda puolet näistä työpaikoista kuudestakymmenestätuhannesta työpaikasta joita tämä ohjelma ajaa takaa lisäksi nostaisin huomion kristillisdemokraattien kysymykseen missä ovat lapsiin kohdistuvat panostukset tässä ohjelmassa minusta tässä erityisen paljon lapsiin ja perheisiin kohdistuvia panostuksia muun muassa lape ohjelman vahvistamisen eli lapsi ja perhepolitiikan muutosohjelman vahvistamisen myötä sekä perhevapaauudistuksen laajan käsittelyn myötä olen erittäin iloinen keskustalaisena että me pääsemme vihdoin tekemään perhevapaauudistusta

arvoisa puhemies kysyisin sisäministeriltä kun tässä viitattiin tähän kuuden kuukauden määräaikaan turvapaikkakäsittelyssä että mitä se aivan oikeasti tarkoittaa koska vaikka turvapaikanhakijat saavat kielteisen päätöksen niin useat valittavat hallinto oikeuteen ja senkin jälkeen sitten mahdollisesti korkeimpaan oikeuteen tekevät uusintahakemuksia muuttuneilla perusteilla muuttuneissa olosuhteissa ja senkin jälkeen useat vielä kieltäytyvät lähtemästä tämän kolmenkymmenen vuorokauden määräajan jälkeen ja nyt te vielä avaatte mahdollisuutta näille työluville miten tämä koko turvapaikkaprosessi säilyttää uskottavuutensa ja pysyy hallinnassa

rouva puhemies suomalainen koulutusjärjestelmä on maailmankuulu kiitos siitä kuuluu myös osaavalle opettajakunnalle vielä joitakin vuosia sitten opettajan ammatti oli yksi kiinnostavimmista nuorilta kysyttäessä nyt on kuitenkin havaittavissa että hakijamäärät opettajankoulutusohjelmiin ovat vähentyneet opettajan ammatti ei enää houkuta sillä koulujen työrauha on vuosien aikana heikentynyt ja opettajan työn kuormittavuus on lisääntynyt keskustalaisena opettajana olen tyytyväinen koulutuskirjauksiin ja siihen että inkluusio otetaan tarkasteluun opettajan jaksamisen näkökulmasta toivon että opetusministeriössä paneudutaan myös muihin opettajan työtä kuormittaviin tekijöihin kysyisinkin onko tuore ministeri ehtinyt vielä miettimään miten varmistettaisiin että jatkossakin lahjakkaat nuoret hakisivat opettajankoulutukseen ja turvaisivat osaltaan suomen aseman koulutuksen kärkimaana

puhemies seksuaaliterveys sekä tyttöjen ja naisten oikeudet ovat olleet suomen kehityspolitiikan ja kehitysyhteistyön painopisteitä on tärkeää että tyttöjen oikeudet ja seksuaaliterveys ovat painopisteitä myöskin

uusi oikeusministeri myös jatkaa eli me kielsimme lapsiavioliitot viime eduskuntakaudella mutta nyt kysyn kun en tästä hallitusohjelmasta sitä löytänyt ja siellä se ei taida olla että aikooko hallitus tuoda tuoda erillislain jolla kiellettäisiin tyttöjen ja naisten sukuelinten silpominen vastaava laki on jo muissa pohjoismaissa tiedän että silpominen on rikoslaissa kielletty pahoinpitelynä mutta meillä on paljon perheitä joissa se nähdään lastensuojeluna eikä ymmärretä että se on todellakin suomessa kielletty toivon että oikeusministeri vastaa aiotteko te tuoda

ihmiset joutuvat jättämään kotipaikkansa on se että että alueet menevät elinkelvottomiksi ilmastonmuutoksen takia tiedän että tässäkin huoneessa on ihmisiä jotka eivät usko koko asiaan mutta jos tieteelliset tutkijat ympäri maailmaa ovat yksiselitteisesti todenneet että että tämä ilmastonmuutos vaatii ratkaisuja niin olen ylpeä siitä että me pystymme niitä ratkaisuja tekemään emme vain luo uhkakuvia vaan omalla esimerkillämme teemme teknologiaa teemme metsänparannustoimia teemme elintarvikepuolella esimerkiksi valkuaiskasvien lisäämistä teemme liikenteessä uudenlaisia toimia niin että että olemme edelläkävijöitä ja saamme juuri tästä tästä syystä lisää rahavirtoja suomeen minusta tämä on juuri se tie millä meidän tulee edetä

arvoisa puhemies edustaja kärnä totesi suurin piirtein niin että se mitä sanoin ei pidä paikkaansa ehkä teidän kannattaa sitten keskustella sipilän kanssa sipilän kanssa koska siteerasin häntä en tiedä mikä teistä ei pidä pidä paikkaansa mutta häntä siteerasin ja hän ohjasi hallitustamme perussuomalaiset ovat todella tuoneet keskusteluun sen edustaja hassi että me haluaisimme valvontaa ja tehokkuutta siltä seksuaalivalistukselta koska jos me ajattelemme jonkinlaista politiikkaa niin me voimme antaa valistusta ja laittaa rahaa asioihin se on erittäin toivottavaa mutta ainakin mitä katsoo tilastoja

ministeri kaikkonen kolme minuuttia olkaa hyvä
arvoisa arvoisa puhemies täällä aikaisemmin edustaja kauma otti esiin yhden lauseen tästä hallitusohjelmasta ja tivasi vastausta siihen mutta hän ei näköjään ole sitä nyt kuulemassa mutta ehkä se pöytäkirjasta sitten löytyy se oli tämäntapainen lause suomi ei salli alueensa käyttämistä vihamielisiin tarkoituksiin muita valtioita vastaan no ei nyt yleensä ottaen ole hyödyllistä ottaa yksittäistä ryhtyä tarkastelemaan pelkästään sitä vaan katsoa se pikemminkin osana sitä ulko ja turvallisuuspolitiikan kokonaisuutta näin tässäkin suhteessa pitäisi tehdä mutta tulkitsen sitä itse niin että se on osa sitä kokonaisuutta jossa suomi on pikemminkin rakentamassa rauhaa lieventämässä jännitteitä kuin lisäämässä lisäämässä niitä lähialueillamme ja maailmassa laajemminkin jos tuo lause kuulostaa jotenkin tutulta niin kyllä se tuttu lause onkin koska se löytyy useammastakin kohtaa suomen ulko ja turvallisuuspolitiikan linjasta myös viime vuosilta myös kokoomus on ollut hyväksymässä sitä lausetta suomen ulko ja turvallisuuspolitiikan linjauksiin viimeksi se on mainittu puolustusselonteossa vuonna kaksituhattaseitsemäntoista

vuonna kaksituhattakuusitoista ulkoasiainvaliokunnan mietinnössä mietinnössä joka oli vastaus hallituksen ulko ja turvallisuuspoliittiseen selontekoon silloin sitä olivat hyväksymässä edustaja kauman puoluetovereista edustajat salolainen stubb toivakka ja kanerva

edustaja mattilalle erinomaisesta ja tärkeästä kysymyksestä liittyen suomalaisten opettajien asemaan ja jaksamiseen korkeasti koulutetut ammattitaitoiset opettajat ja opettajan työn korkea arvostushan ovat suomalaisen peruskoulun ja koko koulutusjärjestelmän yksi keskeinen kulmakivi ja myöskin sellainen joka monissa kansainvälisissä arvioissa nostetaan esille hallitusohjelmassa on minun nähdäkseni useita eri toimenpiteitä joilla tähdätään myöskin opettajien työkuorman lieventämiseen pienentämiseen varhaiskasvatuksen ryhmäkokoja pienennetään yli kolme vuotiaiden osalta omalta osaltaan helpottaa kasvattajien työtä varhaiskasvatuksen puolella oppilas ja opiskelijahuoltoon tulee lisää pysyvää resurssia jolla halutaan tukipalveluita kaikilla koulutusasteilla vahvistaa ja sen lisäksi ammatillisella puolella ohjataan myöskin suoraan lisäresursseja opettajien lisäpalkkaamiseen sen lisäksi meillä on hallitusohjelmassa tosiaan myöskin sitoumus siitä että me tarkastelemme erityisopetuslainsäädäntöä eli sitä miten hyvin tämä periaate inkluusiosta tällä hetkellä toteutuu suomalaisissa kouluissa sen pohjalta sitten tarkastellaan jos on tarvetta tehdä joitain korvaavia toimenpiteitä joko lainsäädännössä tai näiden kehittämishankkeiden osalta mitä hallitus laittaa käyntiin

puhemies kiitän edustaja kemppiä tuosta hyvästä kysymyksestä jolla viittasitte siihen että kyllä tosiasiassa tässä hallituksessa tullaan satsaamaan lapsiin nuoriin ja perheisiin merkittävällä panostuksella on tulossa näitä ennalta ehkäiseviä toimia joista voisi mainita kaksi suurinta toinen on se että me jatkamme lasten ja nuorten parissa ja heidän perheissään tehtyä työtä tämän lape kokonaisuuden työn jatkamiseksi siihen on merkittäviä panostuksia tulossa ja tarkoitus on ulottaa tuon kehittämistyön saavutukset rakenteisiin siksi tässä on tarkoitus käyttää sekä pysyviä että näitä investointiluonteisia menoja jotta tässä kokonaisuudessa saadaan aikaan uusia ennalta ehkäiseviä malleja toisaalta yhtä tärkeää on huomata että lasten ja nuorten parissa otetaan nyt iso loikka siihen suuntaan josta yhteiskunnassa on vasta puhuttu lapsistrategian laatiminen on äärettömän iso ja tärkeä signaali koko eduskunnalta siihen että me otamme lasten ja nuorten asiat täällä jatkossa tosissaan minä pidän sitä poikkihallinnollista valmistelua ja poikkihallinnollista sitoutumista yhtenä suurimpana poliittisena loikkana seuraavien vuosien ja olemme varanneet myös tähän työhön varoja kolmantena mutta ei vähäisimpänä kokonaisuutena lasten ja nuorten parissa tehtävässä työssä on eittämättä sitten tämä korjaava puoli on pakko sanoa teille että olen yhä syvästi järkyttynyt siitä mitä suomalaisessa lastensuojelussa tänä päivänä tapahtuu kuinka vähillä resursseilla me menemme tältä osin hallitus nyt tunnustaa että me tarvitsemme vakavasti otettavaa työtä kentälle niin että tämä resurssipula laitetaan kuntoon nämä lapset ovat ansainneet sellaisen huolehtijan jolla on tarpeeksi aikaa per lapsi syventyä näihin haasteisiin tältä osin lastensuojeluun tulee kauan kauan kaivattu mitoitus henkilökunnalle ja pidän sitä yhtenä isoimpana ja tärkeimpänä asiana

arvoisa puhemies kolme asiaa alkuun edustaja koposelle erittäin tärkeä huomio kiitos sen esiin nostamisesta vankeinhoito on aivan keskeinen kysymys jos ajatellaan esimerkkinä että yksi kolmasosa vapautuvista vangeista vapautuu asunnottomina niin tässä hallitusohjelman kirjaus siitä että historiallisesti ensimmäistä kertaa sitoudutaan poistamaan asunnottomuus palvelee myös tätä tavoitetta lisäksi turvapaikanhankijoista kyse on siitä että todella tämä prosessi laitetaan niin hyvään kuntoon jo siellä alkuvaiheessa että myöhemmin ei tarvitse enää uusia käsittelyitä edustaja kärnä tässä nosti hyvin esille aiemmat ongelmat jokaiselle on taattava hyvä käsittely ja maahanmuuttovirastolle on tulossa ruuhkan purkuun lisämäärärahaa tässä kohtaa lisäksi poliiseista tämä hallitus tulee nostamaan poliisien sinne seitsemääntuhanteenviiteensataan koulutusmääriä nostamalla ja ja tämä on nettolisäys eli seitsemäntuhattaviisisataa on se tavoite tällä hallituskaudella

arvoisa puhemies jatkan tästä ministeri ohisalo lopetti elikkä oikeusministeriön hallinnonalallahan on myös vankilaverkosto ja juuri siitä on myös tänään uutisoitu jonkun verran koska rise on ilmeisesti julkaissut selvityksen siitä mikä on risen näkemys tulevasta vankilaverkostosta en ole ehtinyt paneutua vielä siihen mutta meillähän on hallitusohjelmassa kyllä selkeä kirjaus siitä että vankilaverkkoa kehitetään edelleen turvaten samalla

tärkeä asia ja se mitä edustaja sarkomaa nosti esille siitä mitä tulee sukupuolielinten silpomiseen myös itse olen valmis katsomaan sitä onko tässä nyt sellainen tilanne että me tarvitsisimme erillisen rikosnimikkeen ja erillisen pykälän tänä päivänä nämä rikokset menevät törkeän pahoinpitelyn alle ja ne ovat todella törkeitä vakavia rikoksia elikkä tähän asiaan tullaan palaamaan teillä on ollut oikeusministerin salkku nyt neljä vuotta joten siihen on ollut mahdollisuus tehdä myös aikaisemmin jotain mutta tähän palataan
ja nyt mennään puhujalistaan

arvoisa puhemies hyvät edustajat meillä on monta syytä olla ylpeitä tästä ohjelmasta ja siitä suunnasta mihin ollaan menossa ja siitä millä arvoilla nyt edetään se ohjelma on kurotus kohti parempaa tulevaisuutta jossa ilmastonmuutos ja luonnon monimuotoisuuden suojelu otetaan vihdoin tosissaan se ei valitse pysähtyneisyyden tietä kuten yksi puolueista teki väittäessään yhdessä vastauksessaan hallitustunnustelija rinteelle suomalaisen tehtaanpiipun olevan automaattisesti ympäristöteko tässä on käsillä hyvä kokonaisuus joka panostaa kansainväliseen yhteistyöhön eun puheenjohtajuuskauteen liikkumisen edistämiseen iäkkäiden inhimilliseen elämään varhaiskasvatukseen kulttuuriin taiteeseen vaelluskaloihin ja joka toteuttaa tasa arvoisen perhevapaauudistuksen se näkee koulutuksen pitkän tähtäimen investointina ja pyrkii parantamaan työllisyyttä ja se on myös koko suomen ohjelma on totta kuten tässä salissa on tuotu kritiikkinä esiin että siinä on varsin monta asiaa ja itse asiassa siellä vielä paljon enemmän mutta niin on tehtävänäkin luontoa suojellaan ohjelmassa tunnistetaan kuinka hienot vesistöt meillä on luomme ulkoilun ja virkistyskäytön kansallisen strategian on hyvä huomioida kuinka ainutlaatuiset puhtaat makeat vedet ja sisävesireitit meillä on suomi on sivistysyhteiskunta luonnonvaroja ei tulevaisuudessa lahjoiteta maksutta kuten nyt luontoa suojellaan paremmin uudella kaivoslainsäädännöllä jonka puutteellisuus on laajasti havaittu myös kansalaisten keskuudessa eikä syyttä sateisessa ja vesistöisessä maassamme kaivannaiset aiheuttavat aina haitallisia ympäristövaikutuksia ja heikentävät luonnon monimuotoisuutta tuottaen sivukivikasoineen valtavan määrän jätettä aina tarvitsemme panostuksia kiertotalouteen tarvitsemme panostuksia tutkimukseen ja tuotekehitykseen hallitusohjelmassa sanotaan että kaksituhattakaksikymmentä luvun maailma tarvitsee edelläkävijöitä näin totisesti on nyt lähiaika näyttää kuinka rohkeasti me olemme sitä ja miten oppositio auttaa meitä rakentavalla kritiikillä jota toden totta sitäkin tarvitaan valtiontalous ei ole vain velan vahtimista se ei ole pelkästään teollisuutta se ei ole tilinpitoa koska tilinpito itsessään ei luo taloutta eikä uudista sitä kestävällä tavalla on totta että jos työllisyys ei kohene tai jos maamme elinkeinorakenne nojaa liiaksi alhaisen jalostusarvon elinkeinoihin eikä kykene uudistumaan ei talous kehity myönteisellä tavalla ja kestävästi eikä ole yhtä paljon hyvinvointia jaettavana mutta näin on jokaisessa tilanteessa näin on joka vuonna on jokaisella hallituksella edessä siksi on tärkeää panostaa pieniin ja kasvuhakuisiin yrityksiin ja ennen kaikkea huomioida että politiikka on edellytysten luomista tieteen autonomiaa ei tule heikentää koulutusastetta on nostettava kuten nyt tehdäänkin varsin poikkeuksellisella ja historiallisella tavalla koska tutkitusti tiedetään että peruskoulun jälkeinen koulutus ei riitä nykyelämässä ja se että saa enemmän koulutusta ehkäisee erittäin tehokkaasti syrjäytymistä

tätä taustaa vasten minua kummastuttaa puhe koulutuspakosta tai pakkoruotsista milloin kielitaidosta on tullut huono ja moitittava asia kutsumme itseämme kaksikieliseksi maaksi mutta olemme onnistuneet häivyttämään ruotsin kielen taidon suurella osalla väestöstä niin alkeelliseksi että kouluruotsilla pystyy suunnilleen ymmärtämään mitä täällä salissa puhutaan mutta aktiivista kielitaitoa ei koulussa tarjota ja kunnallispolitiikka on itse asiassa harvoja kaksikielisiä ympäristöjä helsingissä itse toivoisin että kielitaitoa ja suomen kaksikielisyyttä ja monikielisyyttä arvostettaisiin enemmän ja meistä jokainen saisi mahdollisuuden oppia ruotsia ja muita kieliä ihan oikeasti mitään haittaakaan tästä tuskin on se avaa mahdollisuuksia moneen esimerkiksi työllistymiseen pohjoismaisissa ympäristöissä kieliin altistuminen kannattaa aloittaa jo nuorena mielellään varhaiskasvatuksessa tai koulun ensimmäisillä luokilla tämä hallitusohjelma sanoo että se on osallistava ja puhuu osallistavasta tavasta tehdä politiikkaa uskon että tässä meillä kaikilla on vielä paljon tekemistä demokratia toimii suomessa aika hienosti mutta ovatko puolueet houkuttelevia liittyä mukaan ovatko puolueet osallistavia onko demokratia osallistavaa hieno ele oli esitellä ohjelmaa kirjastoissa eri puolilla suomea ihmisille jotka miettivät onko äänelläni väliä haluan sanoa että kyllä sillä suuresti tämä hallitusohjelma on hyvin erilainen kuin edellinen ja minulla on ilo kannattaa sen hyväksymistä

keskusteltavana keskusteltavana ja ruodittavana oleva hallitusohjelma on merkityksellinen jo hallitusohjelman kansilehti kertoo mistä tässä ohjelmassa on kysymys kyse on sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta meillä suomessa sosiaalietuudet ja pärjääminen sosiaalisesti ja taloudellisesti ovat vakiopuheenaiheita sosiaalietuuksiin ja palveluihin sekä pärjäämiseen liittyy kiinteästi työ kuten puhemiehenä toiminut eero heinäluoma on kaakkois suomessa eräässä piirikokouksessakin todennut työ on parasta sosiaaliturvaa työ on se mikä suomea pyörittää sen tähden on ensisijaista että työ on vahvasti mukana työtä itsessään ei voida mitata rahassa vaan se on väline jonka avulla me voimme olla osa yhteisöä saada tukea ja ystäviä jonka kautta tunnemme kuuluvamme joukkoon ja jota tekemällä me pystymme elättämään itsemme ja perheemme mielestäni työ on ihmisen perustarve johon jokaiselle on taattava mahdollisuus oikeus työhön on niin perustavanlaatuista että se mainitaan myös perustuslaissa mikä tahansa työ ei tähän kelpaa vaan täytyy saada tehdä työtä jolla on merkitys tämä edellyttää että valtiovallan on tähdättävä tiukasti reiluun työelämään onkin erittäin positiivista että tämä hallitusohjelma puuttuu epäreiluuteen ryhtymällä lainsäädännöllä parantamaan nollatuntisopimuksella työskentelevien ja pätkätyöläisten asemaa arvoisa puhemies haluan vielä nostaa hallitusohjelmasta esiin muutaman asian kohdasta luottamuksen ja tasa arvoisten työmarkkinoiden suomi ensiksi työvoimapalveluiden uudistaminen tehokkaammaksi ja nopeammaksi tämä on olennaista koska kukaan ei varmasti lähtökohtaisesti halua olla työtön siksi työttömyydestä ei pidä rangaista vaan kannustaa erilaisiin vaihtoehtoihin esimerkiksi opiskelua tulee työttömyyden aikana tukea ilman että työtön joutuu laskemaan kannattaako opiskella oltava työtön jotta voi jotenkuten elää tämä on saatava kääntymään ja muuttumaan niin että itsensä kehittäminen on aina mahdollista myös työttömyysjakson aikana näin työtön pysyy paremmin kiinni yhteiskunnassa arjessa ja elämässä ylipäätänsä hekin joilla on pidempi jakso työttömyyttä voivat opintojensa avulla torpata syrjäytymistä koska silloin elämässä säilyy rytmi ja asioiden hallinta toiseksi mainitsen yt lain uudistamisen on ehdottoman tärkeää saada yt laki uudistettua niin että se lisää luottamusta työpaikoilla työnantajan ja työntekijän välillä yt toiminta on virallisesti yhteistoimintamenettely mutta harmittavan harvoin se työpaikalla sellaisena näyttäytyy usein yt toiminta typistyy neljä kertaa vuodessa kokoontuvaksi työnantajan ja työntekijöiden valitsemaksi porukaksi joka kuuntelee miten yrityksellä menee tai pahimmassa tapauksessa antaa tiedoksi irtisanottavien määrän työnantajan suulla siksi yt lakia on muutettava enemmän luottamuksen suuntaan ja annettava samalla työkaluja vaikuttamiseen näistä yksi voisi olla se että tietoja saa luovuttaa luottamusmiehelle mikä edesauttaa ymmärryksen toteutumista molemmin puolin neuvottelupöytää kolmanneksi palaan nollatuntisopimuksella työskentelevien työsopimusten parantamiseen meillä suomessa on tästä euroopan tasolla olevat linjaukset joten on korkea aika ottaa tämä pöydälle nollatuntisopimukset voivat toimia joidenkin ihmisten kohdalla vähän aikaa mutta niihin ei saa olla pakkoa mikä vielä pahempaa on tapauksia joissa nollatuntisopimukset ovat paljastuneet vain keinoksi hyväksikäyttää työntekijöiden osaamista ja taloudellista ahdinkoa tämän takia nollatuntisopimuksiin tarvitaan kunnolliset pelisäännöt samalla on pidettävä huoli että alustataloudessa työskentelevien työsopimusehdot täyttävät työsuhdetulkinnan reilulla ja oikealla tavalla jos työsuhteen edellytykset täyttyvät silloin on kyse työsuhteesta vaikka sen tunnistaminen alustataloudessa olisikin hankalampaa arvoisa puhemies viimeiseksi vielä muutama sana tasa arvosta suunnitteilla oleva perhevapaauudistus tulee olemaan iso haaste ehkä jopa sote uudistustakin suurempi se on kuitenkin saatava maaliin niin että muuttuvassa työelämässä muuttuvissa työsuhteissa muuttuvina työaikoina on myös muuttuvien perheiden mahdollisuus pysyä mukana tarvitsemme yhä enemmän joustavuutta sovittaa työ ja perhe yhteen koska tämän ajan työ ei ole kahdeksasta neljään tai kahdeksan tuntia kolmessa vuorossa jo nyt esimerkiksi tehtaat siirtyvät kahdentoista tunnin työvuoroihin koska ne koetaan jaksamisen ja tuottavuuden kannalta paremmiksi tässä muutoksessa on yhteiskunnan pysyttävä mukana tällä hallitusohjelmalla on hyvä mennä kohti muuttuvaa työelämää ja olla mukana muutoksessa oikeudenmukaisesti

arvoisa rouva puhemies hallituksen tavoitteista ja niitä tukevista keinoista voi olla montaa mieltä mutta hallituksen kykyä toteuttaa nyt laatimaansa ohjelmaa käytännössä epäilen kyllä vahvasti sen verran taloudellisesti höttöiselle pohjalle tämä hallitusohjelma on rakennettu hallitus aikoo nyt lisätä valtion vuotuisia pysyviä menoja peräti yhdellä pilkku kahdella miljardilla eurolla josta pääosa suunnitellaan hankittavan verotuloja kasvattamalla tämän lisäksi on linjattu kolmen miljardin euron kertaluonteisista menoista jotka kattaa pääosin valtion omaisuutta myymällä tämän päälle varaudutaan vielä miljardin euron suhdannetilannemekanismin rahoittamiseen nämä ovat melkoisen isoja rahoja eikä ohjelma käytännössä täsmennä mistä nämä rahat todella otetaan hallitusohjelma kertoo että työllisyysasteen nousu on hallitusohjelmassa tulopohjan keskeisin yksittäinen elementti kuitenkaan juuri mitään konkreettista työllisyysasteen nostamiseksi hallitusohjelmassa ei esitetä ohjelmassa linjataan että normaalin kansainvälisen ja siitä heijastuvan kotimaisen talouskehityksen oloissa työllisyysaste saavuttaisi prosentin tason toisaalta ohjelmassa kuitenkin myönnetään se tosiasia että talouskehityksen ennakoidaan heikentyvän tähän viittasivat myöskin suomen pankin ennusteet tänään talouslinjaukset tässä hallitusohjelmassa toisin sanoen pohjaavat ennusteiden vastaiseen haaveiluun toki tähän ohjelmaan on kirjattu että hallitus sitoutuu tarkastelemaan hallitusohjelman toimenpiteitä uudelleen mikäli niiden toteuttaminen vaarantaisi julkiselle taloudelle asetettujen tavoitteiden saavuttamisen tämänkaltainen perälautakirjaus oli kuitenkin myös vuoden kaksituhattayksitoista hallitusohjelmassa ja kun sitä laadittaessa oletetut ylioptimistiset taloudelliset kehityskulut eivät toteutuneetkaan niin aika vaikea hallituksen enää jälkikäteen oli peräytyä niistä linjauksista joita hallitusneuvotteluvaiheessa oli tehty konkreettisimmat asiat hallitusohjelman tulopuolella ovat veronkiristykset ansiotuloverotusta ja yritysverotusta ei ilmeisesti suunnitella kiristettävän mutta muut veronkiristykset osuvat lopulta aivan yhtä lailla työntekoon ja yrittämiseen kun esimerkiksi liikkumisen verotus kiristyy niin kyllä se sekä yritysten että yksilöiden maksutaakkaa jälleen lisää ja siten tämän maan kilpailukykyä heikentää hallitusohjelman veroratkaisuja perustellaan veropohjan tiivistämisellä harmaan talouden vastaisten toimien merkitystä korostetaan myös kuitenkin tosiasiassa veropohjan tiivistäminen on nimenomaisesti omiaan ruokkimaan harmaata taloutta kotitalousvähennyksen supistamisella rehellisen työn teettämisen kannusteet heikkenevät ja pimeänä maksamisen houkuttavuus kasvaa ylipäätäänkin läpi koko tämän hallitusohjelman paistaa asenne jossa yksilöt ja yritykset nähdään ennen kaikkea julkisen vallan lypsylehminä yhtä voimakkaana on läsnä vahva usko julkisen vallan tarpeeseen tunkeutua kaikille mahdollisille elämänalueille nekin kirjaukset joita tässä hallitusohjelmassa voidaan pitää elinkeinoelämämyönteisinä ovat lähinnä monenkirjavia julkisia tukia eri toimialoille eivät terveiden markkinoiden edellytysten parantamista lisäksi tätä hallitusohjelmaa leimaa leimaa kyvyttömyys priorisoida asioita rajallisten resurssien maailmassa siihen on listattu valtava määrä vaaliohjelmista tuttuja tavoitteita joiden toteuttamiseen lupaillaan rahoitusta varsin huolettomasti kaikella tällä synnytetään julkiselle taloudelle valtavia lisäkustannuspaineita se on erityisen vastuutonta tilanteessa jossa väestön ikääntyminen koettelee julkisen talouden kestävyyttä lähivuosikymmeninä jo valmiiksi ja jossa kaiken lisäksi pitäisi toteuttaa myös ilma ja merivoimien kalliit mutta kansallisen turvallisuuden kannalta välttämättömät

arvoisa rouva puhemies keskusta lähti mukaan hallitusneuvotteluihin ennen kaikkea puolustamaan koko suomen asiaa vaaleissa yli neljäsataakaksikymmentätuhatta suomalaista antoi luottamuksensa keskustalle nyt hallitusneuvottelut on käyty ja käsissämme on uunituore hallitusohjelma on todettava että se on kunnianhimoinen ja tiukoista neuvotteluista huolimatta onnistunut keskusta piti kiinni kaikista kynnyskysymyksistään ja myös sai ne lopulliseen ohjelmaan nyt satsaamme entistä vahvemmin sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen on silti tärkeää että tulevankin hallituksen talous ja työllisyyspoliittinen linja on kestävä vain sitä sosiaalista oikeudenmukaisuutta voidaan vahvistaa kestävällä tavalla nyt esitetyt pysyvät menolisäykset vastaavat keskustan vaaliohjelman noin miljardin euron menolisäyksiä lisämenoilla rahoitetaan tärkeitä investointeja muun muassa tiestöön turvallisuuteen innovaatioihin ja koulutukseen niiden rahoittaminen vaatii kuitenkin nykyistä korkeampaa työllisyysastetta keskustalle on ollut tärkeää että hallitus on aidosti sitoutunut työllisyystavoitteeseen ja tekee tarvittaessa lisätoimia joilla varmistetaan että julkinen talous on kestävällä pohjalla keskustan kynnyskysymys oli että julkinen talous on tasapainossa vuonna kaksituhattakaksikymmentäkolme tähän on koko hallitus nyt sitoutunut saavuttaaksemme seitsemänkymmenenviiden prosentin työllisyystavoitteen hallitus tulee panostamaan työllisyystoimiin joilla parannetaan esimerkiksi osatyökykyisten nykyistä vahvempaa osallistumista työmarkkinoille

tullaan seuraamaan koko ajan tiiviisti arvoisa puhemies olen tyytyväinen että tuleva hallitus tulee edistämään keskustalle hyvin tärkeitä asioita joita pidimme myös vaaleissa esillä perheiden hyvinvointi maaseudun elinvoimaisuus ja suomalainen ruoka sivistys ja turvallisuus tämä on mahdollista nyt koska sipilän hallitus sai menneellä vaalikaudella talouden suuren kuvan käännettyä ilman tuota käännettä nyt tehtävät panostukset eivät olisi mahdollisia hallitusohjelmassa on vahvana läpileikkaavana teemana huolenpito kaikista suomalaisista perusturvaan ja huolenpitoon satsataan esimerkiksi köyhimpien eläkeläisten asema paranee lapsiperheiden palveluita parannetaan suomeen tehdään lapsistrategia jonka tavoitteena on tehdä suomesta lapsiystävällinen yhteiskunta hallitus parantaa pienituloisten lapsiperheiden toimeentuloa ja lapsilisän yksinhuoltajakorotusta korotetaan siten että lapsilisän korotuksesta hyötyvät myös toimeentulotuen varassa olevat perheet monilapsisten perheiden toimeentuloa parannetaan neljännen ja viidennen lapsen lapsilisiä korotetaan elatustukea nostetaan ja opintorahan huoltajakorotusta korotetaan tässä muutamia esimerkkejä arvoisa puhemies hallitusohjelma antaa hyvät edellytykset turvata kotimaisen puhtaan ruuan tuottaminen sekä metsiemme kestävä kestävä käyttö erityisen iloinen olen siitä että maatalouden tukitasot tullaan turvaamaan elintarvikemarkkinoiden reiluuttamista jatketaan eikä metsien käyttöön ole tulossa rajoitteita kestävään ruuantuotantoon tullaan niin ikään panostamaan luomalla luomalla uusi biokaasun ravinnekiertokorvaus maatilojen biokaasutuotannon vauhdittamiseksi samalla tehostetaan ravinteiden kierrätystä vesistöjen tilan parantamiseksi lisäksi mahdollistetaan uusien tilojen hakeutuminen luomutuotannon piiriin hallitusohjelmassa on myös kirjauksia siitä kuinka maatalouden rakenteelliseen kannattavuuteen tullaan etsimään ratkaisuja olen erittäin iloinen että eläinsuojelulaki tullaan nyt saattamaan päivitettynä maaliin sillä nykylaki on auttamattomasti vanhentunut uusi eläinsuojelulaki joka huomioi sekä tuotantoeläinten pohjoismaiset hyvin korkeat hyvinvointistandardit mutta myös tuotannolliset näkökohdat saatetaan maaliin tällä hallituskaudella hallitusohjelmaan on kirjattuna myös eläintautien aktiivisen torjunnan jatkaminen ja uusien keinojen luominen eläintautivahinkojen korvaamiseksi mikä on erittäin tärkeä asia

arvoisa rouva puhemies puhumassa hallitusohjelman puolesta joka pitkästä aikaa rakentaa yhteiskuntaa ottaen huomioon myös heikoimmassa asemassa olevat tästä hallitusohjelma ei muuksi muutu vaikka oppositio ohjelmaa yrittää kuinka tulkita ja vääntää mieleisekseen vasemmistoliitolla oli liuta kynnyskysymyksiä hallitusneuvotteluissa kuten kaikilla muillakin neuvotteluihin osallistuneilla puolueilla meille oli koko ajan kirkkaana mielessä että perusturvan indeksien jäädytykset lopetetaan mikäli meidät halutaan hallitukseen meille oli myös itsestäänselvää että työttömiä nöyryyttävä aktiivimalli tulee kumota mahdollisimman nopeasti oli myös keskeistä että hallituksen koko ohjelmassa pitää näkyä ihmisoikeusperusteinen politiikka ja hallituksen tulee asettaa kunnianhimoiset tavoitteet ilmastonmuutoksen ehkäisemiseksi näissä kaikissa vasemmistoliitto onnistui hyvin tämän todistaa myös jäsenäänestyksen tulos jossa yli yhdeksänkymmentäseitsemän prosenttia kannatti hallitukseen menoa tämä on vasemmistoliiton jäseniltä selkeä viesti että olemme onnistuneet tuomaan hallitusohjelman sisältöön meille keskeisiä asioita hallitusohjelma on aina kompromisseja täynnä ja hyvä niin mutta olemme oikealla tiellä kohti oikeudenmukaisempaa suomea sivistyksemme mittari on kuinka pidämme huolta ennen kaikkea heistä jotka eivät siihen itse tai toisesta kykene tämä tahtotila onneksi näkyy tässä hallitusohjelmassa arvoisa rouva puhemies olen ensimmäistä kertaa eduskunnassa puhumassa mutta en aivan ummikko politiikan saralla olen suorastaan hämmästynyt lähinnä kokoomuksen ja perussuomalaisten täydellisestä muistinmenetyksestä kun tänään oltiin niin huolissaan palkansaajien ja pienituloisten ostovoimakehityksestä opposition kaksi suurinta puoluetta oli vallassa edellisellä hallituskaudella niin siis perussuomalaisetkin kaksi ensimmäistä vuotta hallituksessa tänä aikana kyseiset puolueet kurittivat ennennäkemättömästi eläkeläisten työttömien opiskelijoiden paljon sairastavien ja lapsiperheiden asemaa osansa myös työntekijät jotka hallituksen painostaessa joutuivat heikentämään työehtojaan näiden äärimmäisen kovien toimien korjaaminen vie aikaa mutta rinteen hallitus on ottanut askeleen oikeaan suuntaan ennen kaikkea kokoomuksen valtakausien vaurioita on nyt lähdetty korjaamaan en käy hallitusohjelmaa yksityiskohtaisesti läpi otan vain erään keskeisen asian olen tehnyt lähes koko ikäni töitä työntekijöiden edunvalvonnan parissa rinteen hallitus palauttaa onneksi sopimusyhteiskunnan missä työmarkkinajärjestöjä kuullaan aidosti hallitus ei uhkaile pakkolaeilla tai työntekijöiden aseman aseman heikentämisillä ideologisista syistä hallitus ei tule romuttamaan yleissitovaa työehtosopimusjärjestelmää eikä puutu työntekijöiden lakko oikeuteen ymmärrettävästi tämä erityisesti kokoomusta riepoo uskomme ennen kaikkea yhteiseen sopimiseen sopimisen kulttuuriin jonka avulla suomi on vuosikymmenten aikana nostettu erääksi maailman vauraimmaksi vauraimmaksi ja turvallisimmaksi maaksi minulle keskeistä hallitusohjelmassa ne lukuisat toimet joilla pidämme kaikki mukana emmekä vain harvoja minulle tärkeää ovat hallituksen linjaukset joilla pyritään pitämään koko suomi asuttuna tämä näkyy myös panostuksena kuntien taloudelliseen tilanteeseen sekä liikenneinfran kehittämiseen koko maassa minulle on myös keskeistä että vanhuksemme saavat inhimillistä hoitoa tai että lapsiemme varhaiskasvatuksen oikeutta ei rajoiteta ennen kaikkea kuitenkin se että kaikista pienituloisimpien elämää helpotetaan näitä voi oppositio luonnollisesti vastustaa mutta silloin oppositio vastustaa myös oikeudenmukaisemman ja inhimillisemmän suomen rakentamista arvoisa rouva puhemies äänestän mieluusti tämän hallitusohjelman puolesta

arvoisa rouva puhemies arvon edustajakollegat

puhemies rohkea tulevaisuuteen katsova osallistava ei leikkaava eriarvoisuutta poistava ja ihmisten osaamiseen ja hyvinvointiin panostava tässä palautetta viime viikonlopun maakunnan toritilaisuuksista äänestäjiltä tähän kun lisään vielä itse omat näkemykseni kunnianhimoinen ja yhteistyöhakuinen niin se kuvaa hallitusohjelmaa oikein osuvasti antti rinteen hallitusohjelma on saanut kentällä hyvän vastaanoton niin kuin tuossa äsken kuvasin hallitusohjelma panostaa kasvuun osaamiseen työllisyyteen ja huomioi myös sitten tulevaisuuden ilmastotavoitteet

en rupea käymään hallitusohjelmaa läpi enemmälti mutta muutamia nostoja ehkä on syytä tuoda esille on hienoa että työelämään haetaan työrauhaa edellinen hallituskausi oli kaikkea muuta kuin sopimisen ja kumppanuuden rakentamista työmarkkinajärjestöjen ja työelämän kanssa

on erityisen arvostettavaa että hallituksen kovien työllisyystavoitteiden keinojen laadintaan on on otettu vahvasti mukaan työmarkkinajärjestöt eli valmistelu tapahtuu kolmikantaisessa valmistelutyössä työelämästä on myös nostettava aktiivimallin poistaminen jolla kuritettiin niitä kenellä oli heikoimmat edellytykset päästä työmarkkinoille

hallituksen liikennepolitiikka ja tulevaisuuspanostukset ovat suurin aluepoliittinen satsaus vuosikymmeniin vaalien alla taustakyselyissä erityisesti itä ja pohjois suomessa maakuntien saavutettavuus ja tieverkon heikko kunto jopa ykkösasiaksi perustienpidon ja talvihoidon merkittävillä lisäpanostuksilla pystytään viemään pieniä hankkeita eteenpäin ja ja pienentämään sitä kahden pilkku viiden miljardin korjausvelkaa mitä täällä useammassa puheenvuorossa on nostettu esille on pakko muistuttaa että itä ja pohjois suomi ovat jääneet muista maakunnista tie ja raiderahoituksessa pahasti jälkeen koko kaksituhatta luvun sen kertovat karusti tilastot massiivinen raideliikenteen kehittämisen paketti lähtee valmistelun kautta liikkeelle ja siellä erityisesti ilahduttaa että myös tämä itäinen suunta on hallitusohjelmaan kirjoitettu

nyt on tärkeää että kaksitoista vuotisen liikennejärjestelmätyön kautta löydetään tasapaino koko suomen kehittämiseen ja

huomioiden pääkaupunkiseudun ja maakuntien tasapuolinen kehittäminen kolmas esille nostettava asia on kolmen miljardin tulevaisuusinvestoinnit suomessa on tutkimus kehitys ja innovaatiorahoitus ollut laskevassa trendissä koko kaksituhattakymmenen luvun tätä on paikattu pitkälti yritys ja eu rahoituksella ja hallituskausittain vaihtuneilla kasvuohjelmilla ja sinänsä viime hallituskauden kasvusopimuksista on ihan hyvät kokemukset niillä kaupunkiseuduilla jotka ovat kasvusopimusten piirissä olleet tätä kasvusopimusmenettelyä hallitusohjelmassa on tarkoitus jatkaa ja jopa laajentaa mutta tässä on tärkeintä että tutkimus ja ja innovaatiorahoitus saadaan taas kasvu uralle ja se tavoite hallitusohjelman tiekartasta panostukset nostettaisiin siihen neljään prosenttiin bktsta luo kyllä uutta kasvua ja ja tulevaisuuden uusia innovaatioita hallitusohjelma myös taittaa tuloerojen kasvun mikä on tärkeää suomalaisessa hyvinvointiyhteiskunnassa että pidetään kaikki mukana eläkeläisten pienituloisten ja lapsiperheiden aseman kohennus erityisesti lämmittää sydäntä viimeisenä ja ehkä merkittävimpänä panostuksena tulevaisuuden näkökulmasta on panostukset koulutukseen ja osaamisperustaan oppivelvollisuusiän nosto varhaiskasvatuksen suunnan muutos sekä ja ammatillisen koulutuksen ja yliopiston perusrahoitus ovat henkisesti merkittäviä asioita vaikka ne pieniä panostuksia tässä vaiheessa ovat arvoisa puhemies suomen suunta on muuttumassa

arvoisa rouva puhemies kokoomuksen ryhmäpuheessa puheenjohtaja orpo toi jo esiin lukuisia osuvia huomioita hallitusohjelmaan liittyen

täällä kotikentillä juuri siksi meidän tulee toimia määrätietoisesti ja pitkäjänteisesti kestävä kehitys vaatii kestävää toimintaa hallitusohjelmassa on paljon hyvää kehityspolitiikan kannalta tyttöjen ja naisten oikeudet sekä sukupuolten tasa arvo ovat edelleen painopisteenä ja läpileikkaavana teemana hallitusohjelmassa on myös huomioitu eun sitoumus tasa arvoon tähtäävän toimintasuunnitelman tavoitteeseen jossa kahdeksankymmentäviisi prosenttia uusista kehitysyhteistyöhankkeista edistää pää tai osatavoitteena tasa arvoa on tärkeää että hallitusohjelmassa korostetaan suomen olevan mukana kantamassa globaalia vastuuta tähdätään yk sitoumuksen mukaiseen tavoitteeseen käyttää nolla pilkku seitsemän prosenttia bktstä kehitysyhteistyöhön sekä nolla pilkku kaksi prosenttia tukena vähiten kehittyneille maille suomi on laatimassa aikataulutetun tiekartan yk tavoitteiden saavuttamiseksi ja tämä on hyvä ja konkreettinen toimintamalli on arvokasta että rahoitusta luvataan lisää monenkeskiseen yhteistyöhön yk ja kansalaisjärjestöille panostusta luvataan myös ilmastorahoitukseen sekä humanitaariseen työhön hyvää on myös lisäpöytäkirjasta löytyvä merkintä jossa kerrotaan halusta nostaa kansalaisjärjestölähtöinen kehitysyhteistyö viiteentoista prosenttiin kehitysyhteistyön vaikuttavuutta ja politiikkajohdonmukaisuutta halutaan parantaa laatimalla periaatteet jotka ovat ylivaalikautiset ja tähän on erittäin tärkeää osallistaa laajalti kaikkia puolueita ja kansalaisyhteiskuntaa hallitusohjelma lupaa edistää yritysvastuulakia sillä sen avulla vältetään haitallisia ihmisoikeusvaikutuksia kuten lapsityövoiman käyttöä suomi myös haluaa vahvistaa kehitysmaiden omien verojärjestelmien kehittämistä demokraattisesti toimivat yhteiskunnat laadukas koulutus kehitysmaiden talouden perustan vahvistaminen ja työpaikat tuovat vakautta koko maailmalle ja sen varmistamiseksi on viisasta ohjata kehitysyhteistyörahoitusta muuttoliikkeen juurisyihin arvoisa puhemies hallitusohjelmassa riittää kuitenkin vielä parannettavaa tällä saralla rahoitustaso ei vastaa sitoumuksia ja pohjoismaista tasoa nolla pilkku seitsemän prosentin tavoitteen saavuttamiselle ei edelleenkään ole tarkkaa tavoiteaikataulua haluaisinkin tietää koska tämä on tarkalleen toteutumassa

se on realistista saavuttaa kaksituhattakaksikymmentä luvun loppuun mennessä globaali vastuu tarkoittaa kaikkien osallistumista vastuuseen nyt se ei näy riittävästi kestävän kehityksen toimeenpanossa eri ministeriöissä tähän toivoisin myös vastausta millaisella synergialla ministeriöt ovat ponnistelemassa kohti yhteistä päämäärää

arvoisa puhemies

hallitukseen menoa lohkaisi minusta aika sopivasti kun hän totesi että velkaantuminen ei köyhyyttä poista vanha kreikkalainen sanonta tämä minusta tarkoittaa myös sitä että rinteen hallitus paitsi että se parantaa kaikista heikoimmassa asemassa olevien kansalaisten tilannetta myös kiinnittää erityistä huomiota siihen että vaalikauden aikana pidetään taloudesta huolta

tätä puheenvuoroani voisikin oikeastaan kutsua työtä ja tulevaisuutta teemaiseksi nimittäin ajattelin muutaman sanan sanoa vielä työstä ja sitten näistä turvallisuuslinjauksista mitä hallitusohjelmassa on otettu minusta on erittäin tärkeää että hallitusohjelman pohja on rakennettu kestävälle taloudelle niin että päätavoite talouden tavoitteiden saavuttamiseksi on että työllisyysaste saadaan nousemaan seitsemäänkymmeneenviiteen prosenttiin mikä tarkoittaa kuusikymmentätuhatta uutta työpaikkaa vaalikauden aikana hallitusohjelmaanhan on kirjattu että ellei puolta lisäyksestä ja niihin tähtäävistä toimista ole valmiina elokuun kaksituhattakaksikymmentä budjettiriiheen mennessä hallitus arvioi aiemmin päätettyjä menolisäyksiä toinen tärkeä kirjaus on se että hallitus ei tee työvoimapolitiikassaan toimia joilla on negatiivinen työllisyysvaikutus ilman että se tekee samalla työllisyyttä parantavia tehokkaampia toimia talous ja kestävä talous on siis tärkeää mutta samalla haluan todeta että kun suomessa aika tiukan talouden aikaa viimeiset kymmenen vuotta julkista taloutta on jouduttu kiristämään ja on tehty vaikeitakin säästöpäätöksiä niin on hirveän tärkeätä että tämä tiukan talouden kuristava ote hieman hellittää ja nyt pystytään hallitusohjelman mukaisesti parantamaan pienituloisten lapsiperheiden ja eläkeläistenkin arkea

muutaman sanan sanon tuosta turvallisuuslinjauksesta kun puhutaan yhteiskunnan kokonaisturvallisuudesta voin sanoa että vaikka hallituksessa on edustettuna viisi erilaista puoluetta ja luonnollisesti erilaisia arvoja niin yksi kysymys joka yhdistää tällä sektorilla on se että kaikki hallituspuolueet ovat sitä mieltä että syrjäytyminen on suurin yhteiskunnan turvallisuusuhka meidän on siis kiinnitettävä erityistä huomiota siihen ja heihin erityisesti nuoriin henkilöihin jotka ovat syrjäytymisvaarassa sen takia hallitusohjelmassa on lukuisia kohtia joilla pyritään ennaltaehkäisemään sitä nuoret syrjäytyisi siellä on kymmeniä keinoja ja jos ajatellaan esimerkiksi tätä oppivelvollisuusiän korottamista jonka järkevyydestä toki varmasti löytyy erilaisia näkökulmia kyllä siinäkin taustalla on se että halutaan huolehtia siitä että kukaan nuori ei peruskoulun jälkeen jää väliinputoajaksi ja sitä kautta joudu syrjäytymiskehitykseen pidän kuitenkin erittäin tärkeänä että siellä on kirjattu erikseen se että tätä lainsäädäntöä laadittaessa huolehditaan siitä että nuorilla on laaja laaja valikoima jatkovaihtoehtoja peruskoulun jälkeen ja kansanopistot ovat myös yhtenä vaihtoehtona mukana yksi asia joka aiheuttaa syrjäytymistä on myös ylivelkaantuminen sen takia hallitusohjelmassa on erityisesti kiinnitetty huomiota siihen miten me pystyisimme suomessa ehkäisemään sitä kun meillä ylivelkaantuminen on viime vuosina valitettavasti kasvanut miten me pystyisimme antamaan niin sanotun fresh startin eli tuoreen alun niillekin ihmisille olkoon heillä ylivelkaantuminen tai vaikea taloudellinen tilanne tullut yrittäjyydestä tai mistä tahansa syystä mutta että ihminen joka on joutunut hankalaan velkaloukkuun voisi saada uuden mahdollisuuden päästä eteenpäin ja rakentaa omaa elämäänsä paremmin sen takia on muun muassa konkreettisena toimenpiteenä esitetty positiivista luottorekisteriä meillähän on maksuhäiriömerkinnät ne löytyvät rekisteristä asiakastieto niitä pitää mutta meillä ei ole

eläkeläistenkin köyhyyttä näissä tilanteissa voisimme ennaltaehkäistä mutta on täällä paljon myös kirjauksia niin sanottuun kovaan turvallisuuskysymykseen poliisien määrää nostetaan seitsemääntuhanteenviiteensataan vuoteen kaksituhattakaksikymmentäkaksi mennessä tätä tavoitetta tuetaan poliisin koulutusmääriä lisäämällä erityisesti haluan nostaa esiin sen että hallitus lisää viranomaisten läsnäoloa ja näkyvyyttä etenkin alueilla joilla on heikko palvelutaso eli harva alueilla pyritään poliisin läsnäoloa parantamaan on tärkeää että poliisi on läsnä kaikkialla suomessa ja suomalaiset ihmiset voivat kokea olonsa turvalliseksi asuvatpa he missä päin suomea tahansa sen takia täällä on esitetty myös sitä että poliisille määritellään enimmäisvasteajat koko suomeen

arvoisa puhemies tämän eduskunnan tärkeimpiä tehtäviä on palauttaa luottamus palauttaa luottamus yhteiskuntaan ja oikeusvaltioon palauttaa luottamus tulevaisuuteen tämä hallitusohjelma tulee tuntumaan kaikista heikoimmassa asemassa olevien ihmisten elämässä perusturvaa nostetaan ja koulutukseen panostetaan tämä ohjelma vahvistaa luottamusta tulevaisuuteen koko suomessa torjumalla kunnianhimoisesti ilmastonmuutosta nuorten uskoa tulevaisuuteen tämän ohjelman myötä luotto tasa arvoiseen suomeen vahvistuu näillä linjauksilla kurotaan umpeen niin sukupuolten välistä tasa arvoa alueellista sosiaalista ja taloudellista epätasa arvoa kielellistä koulutuksellista ja työelämän epätasa arvoa tässä ohjelmassa muutetaan lakeja yhdenvertaisuuden ja ihmisoikeuksien edistämiseksi lisätään vanhemmuuden tasa arvoa ja toteutetaan perhevapaauudistus tässä ohjelmassa myös edistetään tasa arvoa suomen rajojen ulkopuolella luottamusta yhteiskuntaan lisää se että apua saa kun sitä tarvitaan poliisien nostetaan hallituskauden loppuun mennessä kolmellasadalla erityistä huomiota kiinnitetään henkilökohtaiseen koskemattomuuteen sekä henkeen ja terveyteen kohdistuviin rikoksiin torjutaan harmaata taloutta autetaan ihmiskaupan uhreja ja kaikista heikoimmassa asemassa olevaa puututaan myös rikollisuuden juurisyihin yksi suurista arjen turvallisuusuhkista on kotona tapahtuva väkivalta tässä ohjelmassa puututaan lähisuhdeväkivaltaan istanbulin sopimus toimeenpannaan täysimääräisesti lisätään tukipalveluita ja turvakotipaikkoja perustetaan myös itsenäinen ja riippumaton naisiin kohdistuvan väkivallan raportoijan tehtävä määritellään suostumuksen puute lakiin raiskauksen määritelmäksi torjutaan sukupuolittunutta väkivaltaa viime vuonna tehdyssä eu tutkimuksessa saimme kuulla että suomi on euroopan rasistisin maa prosenttia afrikasta tulleista tai afrikkalaisia juuria juuria omaavista vastaajista oli kokenut rasistista ahdistelua suomessa tämä on vertailumaiden korkein luku ja suomen häpeäpilkku rasismin lisääntyminen uhkaa yksilön koskemattomuutta se on kasvupohja väkivaltaisille ääriliikkeille se on merkittävä turvallisuusuhka tällä hallitusohjelmalla puututaan rasismiin konkreettisilla toimenpiteillä luottamuksen perusta on se että myös verkossa on turvallista erityisessä vaarassa verkossa ovat lapset tässä ohjelmassa puututaan netissä tapahtuvaan rikollisuuteen ja suojellaan lapsia yhteiskunnan kriittinen infrastruktuuri on riippuvainen tietoverkoista ja tähän turvallisuusuhkia kyberturvallisuusstrategia tullaan uudistamaan ja strateginen ote tulee syventymään kyberturvallisuuden lisärahoituksen myötä kansalaisten ymmärrystä hybridivaikuttamisesta lisätään vihapuhe uhkaa demokratian toteutumista ja jopa estää ihmisiä toimimasta tai hakeutumasta julkisluontoisiin tehtäviin kuten toimittajiksi tutkijoiksi virkamiehiksi tai tuomareiksi vihapuheeseen ja netissä tapahtuvaan kiusaamiseen puuttuminen on yhteiskunnan luottamuksen ja turvallisuuden kannalta äärimmäisen tässä hallitusohjelmassa puututaan vihapuheeseen ja turvataan järjestelmällisen häirinnän ja uhkailun selvittämisen resurssit ja osaaminen luottamus oikeusvaltioon on demokratian perusta tässä hallituksessa oikeusvaltion arvoja vaalitaan ja oikeuslaitoksen resursseja lisätään turvapaikanhakijoiden oikeusturvan suhteen otetaan suuria askeleita turvapaikanhakijoiden oikeusturvaa vahvistetaan mahdollistamalla avustajan käyttö turvapaikkapuhuttelussa ja palauttamalla yleiset hallinto oikeudelliset valitusajat turvapaikkaprosessista tulee oikeudenmukainen oikeusturvan takaava ja samalla myös kustannustehokas kun panostamme asioiden perusteelliseen selvittämiseen mahdollisimman aikaisessa vaiheessa hallitusohjelmassa halutaan helpottaa niiden kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden henkilöiden jäämistä suomeen jotka ovat jo työllistyneet ottaa merkittävän askeleen parempaan perus ja ihmisoikeuksia kunnioittavaan pakolais ja turvapaikkapolitiikkaan ulkomaalaislakiin ja soveltamiskäytäntöihin tehtyjen lukuisten muutosten yhteisvaikutukset tullaan arvioimaan jotta lainsäädäntömme ja soveltamiskäytännöt turvaavat perus ja ihmisoikeuksien toteutumisen viime kädessä oikeuden elämään tässä hallitusohjelmassa korostetaan lapsen etua alaikäisenä suojelun saaneiden perheenkokoajien toimeentuloedellytys poistetaan ja perheenyhdistämisen tulorajoja tullaan tarkastelemaan arvoisa puhemies tämä hallitusohjelma on saanut kansalaisjärjestöiltä myönteistä palautetta tasa arvosta ihmisoikeuksien edistämisestä ja lapsen aseman parantamisesta tämä ohjelma on tulevaisuusmyönteinen se uskoo ja luottaa ihmiseen se lisää luottamusta yhteiskuntaan se lisää uskoa tulevaisuuteen

arvoisa herra puhemies uuden hallitusohjelman talouslinjaukset ovat erittäin heppoisia ja riskialttiita vihervasemmistohallitus näyttää perustavan talouspolitiikkansa puhtaasti sen toiveen varaan että suotuisa talouskehitys jatkuu ja sen myötä työllisyysaste nousee seitsemäänkymmeneenviiteen prosenttiin mikäli näin ei kuitenkaan tapahdu talouslinjauksilta putoaa pohja ja suomi ajautuu yhä vahvemmin velkaantumisen tielle nyt hallitus nostaa pysyviä menoja yhdellä pilkku kahdella miljardilla eurolla ja lisäksi kertaluontoisia eriä kolmella miljardilla henkilökohtaisesti väitän että työllisyyden talouskasvun tuottavuuden eväitä ei tällä ohjelmalla saavuteta tätä samaa viestiä olen kuullut myös sieltä kentältä eli pääasiassa pelkkää kritiikkiä uutta hallitusohjelmaa kohtaan arvoisa puhemies on tärkeää että talouden saralla ei jaeta kakkua jota ei ole vielä edes leivottu vihervasemmistohallituksen linjaukset tulevat suomelle kalliiksi talouden realiteettien pohdinta ei ole selvästikään hallitusta kiinnostanut kuihtuneista niin sanotuista vappusatasista ja muista vastuuttomista vaalilupauksista on koitumassa erilaisten arvioiden mukaan noin miljardin euron lisämenot valtiolle ja kunnille lisäksi hallituksen lupailemien niin sanottujen tulevaisuusinvestointien myötä kustannukset kasvavat entisestään vieläpä näyttää siltä että valtionyhtiöstä saatavia myyntituloja saatavia myyntituloja valuu juokseviin kuluihin varsinaisten investointien sijaan täytyy myös ymmärtää että pelkästään väestöllisen huoltosuhteen heikkeneminen aiheuttaa vuosittain yli viidensadan miljoonan euron lisälaskun hallituksen tavoite lisätä humanitaarista maahanmuuttoa heikentää kuitenkin taloudellista huoltosuhdetta entisestään kun huollettavien määrä lisääntyy myös taloudellinen huoltosuhde heikkenee maahanmuuton nettokustannuksia tulee perussuomalaisten mielestä pyrkiä nimenomaan vähentämään vastuullisella maahanmuuttopolitiikalla hallitusohjelmaan kirjatut viherverot tulevat puolestaan nostamaan liikkumisen ja asumisen kustannuksia rajusti sekä vaikeuttamaan tavallisten suomalaisten elämää samalla hallituksen ideologinen ilmastopolitiikka nakertaa investointisuojaa ja luo siten epävarmuutta elinkeinoelämän saralla arvoisa puhemies suomalaisen työvoiman liikkuvuuteen suomen sisällä on kiinnitettävä enemmän huomiota nyt kasvavien kustannusten myötä työmatkustaminen vaikeutuu entisestään silti samalla turvapaikkaperusteisia maahanmuuttajia asutetaan verovaroin parhaille työssäkäyntialueille vaikka harva heistä työllistyy kyseisiin työpaikkoihin näin työvoiman kohtaanto ongelma pahenee arvoisa puhemies yrittäjyys ja kannustavampi veropolitiikka ovat valitettavasti jääneet hallitukselta pahasti sivuun mikä on erittäin ikävä asia kotimaisen ostovoiman vahvistaminen ja suomalaisen omistajuuden edistäminen sen perinteisen kansankapitalismin hengessä olisi ehdottomasti pitänyt nostaa avainasioiksi mutta tässä ohjelmassa ne ovat jääneet pahasti pimentoon

nostaa sille kuuluvaan arvoon näpertely ja pienet viilaukset tällä saralla eivät riitä toteanpa vain että suomen tulevaisuus näyttää tällä hetkellä varsin huolestuttavalta ja tästä saamme syyttää yksin suomen uutta vihervasemmistohallitusta

arvoisa herra puhemies onhan tämä perussuomalaisten energiapoliittinen linja

arvoisa herra puhemies tuossa pyysin vastauspuheenvuoroa niin hiukan hämmennyin tästä tilanteesta mutta tosiaan totean sen tähän alkuun että onhan tämä perussuomalaisten energiapoliittinen linja nyt hieman erikoinen tämänpäiväisen keskustelun perusteella täällä kannetaan kovaa huolta siitä että öljylämmitys öljylämmitys vähenee ja sitä voimakkaasti vähennetään kun tässä nimenomaan on linjana parantaa suomalaista energiahuoltovarmuutta ja toimitusvarmuutta lisäämällä kotimaisen energian käyttöä olen usein aikaisemminkin myös edellisellä vaalikaudella ihmetellyt sitä mikä on perussuomalaisten omituinen rakkaussuhde venäläiseen tuontienergiaan siis raakaöljyyn venäläisen öljyn tuontiin ja myöskin kivihiilen tuontiin silloin edellisellä kaudella vastustitte myös tätä kivihiilenkieltolakia joka minun mielestäni on sekä ilmaston että suomalaisen energiantuotannon kannalta mitä tärkein uudistus ja nyt tuntuu sama linja

tästä hallitusohjelmasta ennen kaikkea aluepolitiikan ja aluekehityksen näkökulmasta tämä ohjelma on todellakin siitä näkökulmasta vahva ja todella puolustamisen arvoinen voi jopa sanoa että pääministeri rinteen hallituksen ohjelma on maakuntien hallitusohjelma vahvemmin kuin pitkään aikaan oikeastaan matti vanhasen hallitusten jälkeen tämä hallitus kantaa huolta myös koko maan tasapainoisesta kehityksestä kuten kaikki kehittyneet ja tasa arvoiset yhteiskunnat ruotsi nyt etunenässä suomi ottaa tämän hallitusohjelman myötä pitkän aluepoliittisen loikan eteenpäin tämä suunnanmuutos tehdään kuitenkin niihin maakuntien ja erilaisten suomen alueiden omiin vahvuuksiin nojaten tämä seutukaupunkien kehittämistyö jatkuu ja seutukaupunkiohjelma toteutetaan mal sopimukset maankäytön asumisen ja liikenteen kasvusopimukset laajenevat uusiin maakuntakeskuksiin neljän suurimman kaupunkiseudun ohella maakuntien kehittämisraha palautetaan ja eun koheesiopolitiikassa tavoitellaan kuten tässä edustaja sarkkinen edellä hyvin totesi pohjois ja itä suomen osalta investointirahoituksen jatkumista hyvällä tasolla ja myöskin sitten tämä kuljetustuki tulisi nyt säilymään poliisien määrää maaseudulla lisätään ja ja myös ammatilliseen koulutukseen panostetaan tämä tulee todella tarpeeseen sillä meillä on useilla alueilla vientivaltaisen ja vientivetoisen teollisuuden alueilla merkittäviä vaikeuksia saada osaavaa työvoimaa ja mielestäni nämä hallitusohjelmassa kuvatut toimenpiteet tuovat siihen todella tärkeää ja ajankohtaista helpotusta koti on todella tärkeä paikka ihmiselle ja asunnottomuuden torjunnan lisäksi hallitushan tuo tässä hallitusohjelmassa myös uusia keinoja ja lisäkeinoja joilla kehitetään ja parannetaan niiden alueiden asuntokantaa joissa väestö vähenee ja on asuntojen tyhjäkäyttöä tätä on todella pitkään kaivattu ja tämä on äärimmäisen äärimmäisen tärkeä

tärkeä osa osa tätä kokonaisuutta arvoisa herra puhemies tässä tämänpäiväisessä keskustelussa on esitetty kritiikkiä on kuvattu tätä hallitusta vasemmistolaiseksi täytyy kuitenkin todeta että keskusta on on aina ollut se puolue joka on ollut siinä roolissa suomen poliittisessa historiassa joka on sovitellut näitä yhteiskunnallisia näkemyksiä yhteen

tässä nykyisessäkin hallitusohjelmassa on koottu yhteen erilaisia tavoitteita ja erilaisia intressejä mielestäni erittäin johdonmukaiseksi hyväksi kokonaisuudeksi tässä yhteisenä tavoitteena on meillä kaikilla suomalaisten tasa arvon ja hyvinvoinnin parantaminen

arvoisa puhemies hyvät edustajat täällä salissa on tänään ainakin kertaalleen viitattu muumilaakson tarinoihin ja tänä keväänä sankaruuden symboliksi nousseeseen mörkö hahmoon minä haluan tarkastella tätä hallitusohjelmaa toisen muumeista tutun hahmon kautta en tiedä kuinka moni teistä muistaa hahmon nimeltä näkymätön ninni tarinan mukaan ninni on lapsi joka on tullut kaltoinkohdelluksi häneen on kohdistunut vähättelyä ja ivaa ja sen seurauksena ninnistä on tullut näkymätön tove janssonin kirjoittamassa sadussa muumimamman huolenpidon rakkauden ja kannustamisen ansiosta ninnistä tulee vähitellen jälleen näkyvä osallistava ja voimaannuttava ilmapiiri parantaa hänet arvoisa puhemies muumilaakson tarinat ovat satua mutta meillä on suomessa myös tosielämän näkymättömiä lapsia tämä hallitusohjelma on tärkeä kaikkien näkymättömän ninnin kaltaisten lasten kannalta niiden jotka ovat menettämässä toivonsa siitä että heidän tarpeensa toiveensa ja haaveensa tulevat huomioiduksi hallitus on nyt luomassa toivoa ja luottamusta tarjoamassa inhimillisyyttä ja oikeudenmukaisuutta tämän hallitusohjelman myötä yhä useampi näkymätön suomalainen tulee nähdyksi yhä useampi äänetön tulee kuulluksi hallitus vahvistaa lapsiperheiden voimavaroja ja tukee vanhemmuutta ohjelmassa torjutaan lapsiperheiden köyhyyttä eriarvoistumista ja ylisukupolvista huono osaisuutta antti rinteen hallitus varmistaa että lasten rinnalla kulkevilla ammattilaisilla on jatkossa enemmän aikaa ja voimia tukea lapsia hallitus muun muassa pienentää varhaiskasvatuksen ryhmäkokoja parantaa peruskoulun laatua ja tasa arvoa sekä lisää ammatillisen koulutuksen lähiopetusta näkymättömien ninnien voimaannuttamisen kannalta on hyvä että hallitus myös kehittää erityistä tukea tarvitsevien lasten moniammatillisia palveluita vahvistaa neuvoloiden toimintaa lisää lastensuojelutyön resursseja sekä kehittää päihdeäitien kuntoutusta ja tukea ennalta ehkäisevästä näkökulmasta merkittävää on myös se että hallitus muun muassa panostaa lasten liikunnallisuuden edistämiseen sekä lisää lastenkulttuurin resursseja arvoisa puhemies erityisesti iloitsen siitä että ensimmäistä kertaa suomessa hallitus kuulee vuosituhannen vaihteen jälkeen syntyneen sukupolven viestiä tänä keväänä näimme kuinka näkymättömyyteen kyllästyneet nuoret ympäri maailmaa vaativat päättäjiä kuulemaan nuorten huolta ilmastonmuutoksesta ja planeettamme tulevaisuudesta hallitusohjelma vastaa nyt noiden nuorten huoleen ensimmäistä kertaa suomi sitoutuu tekemään kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa tavoitteena on tehdä suomesta hiilineutraali yhteiskunta vuoteen kaksituhattakolmekymmentäviisi mennessä rohkean ilmastopolitiikan ansiosta suomi ei enää jatkossa ole maailmalla näkymätön ja toisia peesaileva ilmastopolitiikan toimija vaan rohkea omaan osaamiseensa ja vahvuuksiinsa luottava edelläkävijä hallitus luottaa siihen että suomella on mahdollisuudet kehittää ratkaisuja ilmastohaasteen torjumiseen ja lisätä elinkeinorakenteemme tuottavuutta ja parantaa raaka aineiden jalostusarvoa panostamalla merkittävästi tutkimukseen ja innovaatioihin hallitus luo pohjaa suomen viennin kestävälle kasvulle ja uuden teknologian liiketoiminnalle ja työpaikoille arvoisa puhemies on suuri kunnia tukea tätä toivon ja inhimillisyyden hallitusohjelmaa

tässä esiin yhden hallitusohjelman kohdan kirjaus on yksi ohjelman lyhyimpiä ja tiiveimpiä mutta vaikutuksiltaan yksi suurimpia kysymys on ohjelman puolustuspolitiikka osion tavoitteesta numero kaksi joka kuuluu poistuvat strategiset suorituskyvyt korvataan täysimääräisesti tässä viitataan ilmavoimien hornet kaluston ja merivoimien alusten uusimiseen ja uuden kaluston hankintaan eli hx ja laivue kaksituhattakaksikymmentä hankkeisiin hallitusohjelman mukaan nykyinen hornet kalusto korvataan täysimääräisesti ja hankintasopimus solmitaan vuonna

laivue kaksituhattakaksikymmentä hankkeen hankintasopimusta koskeva päätös tehdään hallitusohjelman mukaan kauden alussa etenkin hx hanketta koskevien kirjausten on tulkittu jättävän avoimeksi hankittavien monitoimihävittäjien määrän ja hankintahinnan siksi keskustelua hankinnasta ja sen mielekkyydestä on syytä edelleen käydä ja keskustelu varmasti jatkuu myös hallituksen sisällä hävittäjähankinnan on sanottu olevan suomen suurin yksittäinen hankinta koskaan hintahaarukaksi on arvioitu seitsemän viiva kymmenen miljardia euroa merivoimien kalustoon käytettäisiin yksi pilkku kaksi miljardia euroa huomattava summa

hornetien hankinta vuonna yhdeksänkymmentäkaksi maksoi nykyrahassa viisi miljardia euroa nyt hävittäjien osalta puhutaan siis jopa kaksinkertaisesta summasta

hankintahinnan lisäksi hävittäjien ylläpidosta ja käytöstä koituu elinkaarikustannuksia arviolta jopa kolmekymmentä viiva neljäkymmentä miljardia euroa tämä arvio perustuu kanadan ja norjan laskelmiin f kolmekymmentäviisi a hävittäjien elinkaarikuluista itse asiassa juuri tämä amerikkalaisen lockheed martinin kone on nousemassa ykkössuosikiksi myös suomessa itse hankkeen ja hävittäjähankinnan tekninen toteuttaminen herättää paljon kysymyksiä valtioiden asehankintoja ja puolustusmenoja ja niiden vaikutusta kansantalouteen tutkinut eero lehto on keväällä julkaistussa artikkelissaan kiinnittänyt huomiota hx hankkeen tarjouspyyntöön ja hankintaprosessiin tarjouskilpailussa ratkaisevaksi kriteeriksi on asetettu niin sanottu suorituskyky hinnan elinkaarikustannusten huoltovarmuuden ja teollisen yhteistyön osalta riittää sen sijaan tiettyjen kynnysarvojen täyttyminen tämä suorituskyky on varsin monitulkintainen käsite tässä tapauksessa sen sisältö on pitkälle sotilaiden määriteltävissä tällaiset hankintakriteerit voivat johtaa tilanteeseen jossa hankituksi tulee kallein vaihtoehto kilpailun voi siis hävitä vaikka tarjoaisi halvemmalla ja tarjoaisi vaikkapa merkittävästi arvokkaampaa teollista yhteistyötä eli niin sanottuja vastakauppoja

julkisen talouden suunnitelmassa vuosille kaksituhattakaksikymmentä hankintoihin näyttää olevan varattu miljardeja euroja laivue hankkeen menoja kehyksissä on satayhdeksänkymmentäneljä miljoonaa euroa vuositasolla hx hankkeen menoja sisältyy vuosien kehyksiin yksi pilkku viisi miljardia euroa vuositasolla puolustusministeriön hallinnonalan määräraha vuonna kaksikymmentä on kehyksessä kolme pilkku yksi miljardia euroa kehyskaudella se nousee viiteen miljardiin euroon tätä taustaa vasten hallitusohjelman kirjaus kymmenen miljoonan lisäyksestä puolustusmenoihin johtaa ainakin äkkinäistä lukijaa pahasti harhaan etenkin hx hanke uhkaa syrjäyttää julkisia menoja koulutuksesta tutkimuksesta ja julkisesta infrastruktuurista hyvinvointipalveluista ja sosiaaliturvasta sotilasmenojen kasvattaminen ei tuota mitään siinä missä panostukset koulutukseen tutkimukseen julkiseen infraan hyvinvointipalveluihin sosiaaliturvaan kasvattavat kansantalouden tuottavuutta ja bruttokansantuotetta sekä luovat hyvinvointia arvoisa puhemies täällä on keskusteltu tänään hallitusohjelman taloudellisesta pohjasta talouden niukkuus näyttäisi olevan melko helposti ratkaistavissa historiamme suurimmista asehankinnoista leikkaamalla

puhemies jottei synny epäselvyyksiä haluan todeta seuraavia asioita hallitusohjelmaan liittyen hallitus on selkeästi ja yksiselitteisesti sitoutunut siihen puolustuspoliittisessa selonteossa todettuun hornetien suorituskyvyn täysimääräiseen korvaamiseen se on hallitusohjelmassa todettu sillä tavalla että tätä puolustusselonteon kirjausta tullaan noudattamaan edelleen todettu että julkisen talouden tilaa arvioitaessa nämä hornet hankinnat ovat kokonaisuudessaan tämän arvioinnin ulkopuolella elikkä siis julkisen talouden tilaa arvioidaan näistä riippumatta ja sen takia tämä kymmenen miljoonan euron lisäys puolustusmenoihin on aivan relevantti siellä sisällössä haluan todeta siis sen että hallitus ei tule perääntymään näistä hankinnoista puolustuspoliittisen selonteon mukaisesti toimitaan

arvoisa herra puhemies täällä sdpn puheenvuorossa tuotiin esille että valtavasti tulee kentältä positiivista palautetta ja muuta ei tulekaan mutta minäkin ja monet meidän äänestäjämme ja kyllä tulee todella paljon oikein vihaistakin palautetta esimerkiksi polttoaineverosta tietulleista ja kiinteistöverosta ja siitä että liikkuminen ja asuminen kallistuvat että kyllä ihmiset ovat tosi vihaisia ja huolestuneita ja sanovat minulle että tee siellä jotain mutta minkäs minä teen en muuta kuin yritän puhua teille järkeä että katsokaa miten te kohdennatte niitä ja tietysti äänestyskäyttäytymisellä mutta kun me olemme vähemmistössä niin ei se aina auta turvapaikkapolitiikkaan on myös tulossa täyskäännös jos ajattelee säilöönottoa ja ja asumisvelvoitetta niin sille etsitään kevyempi keino eli tämä pantavalvonta ja tämä koskee myös laittomasti maassa olevia muutama vuosi sitten suomessa tehtiin selvitys että noin kuusikymmentä prosenttia suomalaisista haluaisi kielteisen saaneet säilöön elikkä kansa on perussuomalaisten kanssa samoilla linjoilla se on meidän ratkaisumme jos haluaa liikkua sen jälkeen vapaasti niin voi tietysti palata kotimaahansa myöskin aikaisemmassa puheenvuorossani toin esille että niitä työllisyyskeinoja on hyvin vähän täällä kun kuuntelin pääministeriä mutta toki tietysti näiden kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden ensisijaisesti näyttää olevan se ratkaisu että heille järjestetään työtä se näyttääkin olevan se työllisyyskeino mutta hienoa että se tuli tuli selkeästi esille hallitusohjelmassa on paljon asioita kuten täällä on sanottu valtava luettelo silloin julkisuudessahan käytiinkin tätä asiaa läpi ja ensimmäisenä kerrottiin menot niitä on helppo keksiä ja ja siellä on paljon hyviäkin asioita sitä en kiistä mutta se tulopuoli sitten onkin ollut se ongelma ja rakentuu paljon tämän työllisyyden varaan josta on puhuttu ja omaisuuden myynnin varaan täällä puhuttiin myös siitä että kaikki eivät tunnista esimerkiksi keskustalaiset itseään välttämättä jonnekin punavihervasemmistoon tai tämäntyyppiseen kuuluvaksi mutta ainakin edustaja arhinmäki antoi teille kivasti nimen punavihreä kansanrintama ja siinä te sitten ilmeisesti kaikki olette en tiedä

täällä on erilaisia lupauksia ja ja täällä puhutaan että rakennetaan suvaitsevaista suomea toivottavasti se ei tarkoita ylisuvaitsevaisuutta tai sitä että olemme liian kilttejä ja annamme niin sanotusti kaikkien kukkien kukkia itse en halua esimerkiksi ääri islamilaista ajattelua osaksi suomen kulttuuria sen syrjimättömyyden tulee näkyä molempiin suuntiin eikä niin vain että erilaiset kannanotot ja tiukatkin sellaiset aletaan tulkita hyvin nopeasti vihapuheeksi täällä oli tänään muistaakseni keskustan keskustan ryhmäpuheenvuorossa puhetta siitä että perussuomalaiset ovat ajaneet jotenkin itsensä jo

vaalipaneeleissa jonkinlaiseen karsinaan minä voisin sanoa että tämä on jonkinlaista syrjimistä emmekös me saa olla omaa mieltämme ilman että me olemme heti jossakin karsinassa mutta minäpä en ole niin herkkänahkainen joten en sano niin teillä on täällä keinoina esimerkiksi kotitalousvähennyksen laskeminen samaan aikaan te haluatte panostaa

ne kyllä lyövät toisiaan kasvoille paljon ihmisiä työllistyy hoivan ja remonttien kautta ja se se on myös kannustin näille kahdellesadalletuhannelle omakotitaloasujalle joilla on öljylämmitys he olisivat voineet käyttää esimerkiksi tätä osuutta tähän energiaremonttiin mutta sitä ei nähtävästi haluta ylläpitää ja tämä myös vastauksena keskustalle että mistä me olemme huolissamme me me olemme huolissamme ihmisistä joilla on nyt jo valtavat asumiskulut ja joilla ei ole varaa vaihtaa sitä öljykattilaa esimerkiksi maalämpöön se on ihan hienoa mutta se maksaa kaksikymmentätuhatta euroa mistä he ottavat ottavat sen rahan kiinteistöverot on sitten toinen asia täällä sanottiin että on hienoa että tulee oliko se nyt keskustan honkonen tasa arvoa ja hyvinvointia mutta jos nyt ajattelee vaikka sitten kiinteistöveroa polttoaineveron ja tietullien lisäksi

niin en minä nyt näe sitä mitenkään niin hienona tasa arvotekona että kiinteistövero nousee edelleen palaan taas tähän omakotiliiton laskemiseen laskemiseen siitä että monet yksin elävät joutuvat taas maksamaan lisää mutta ehkä se sitten teistä on hienoa tasa arvoa ja aluepolitiikkaa että jokaisen pitäisi myydä talonsa pois alta ja kun siellä sitten mahdollisesti edellytetään joitakin öljyremontteja ja ja muita remontteja niin sen jälkeen asunnon arvo taas nousee ja verot nousevat elikkä elikkä valtio kiittää taas lisääntyvällä verolapulla sitten puhutaan näistä veropohjista sehän siis suomeksi sanottuna lisää veroja ihmisille kulutusveroja ihmisille ehkä jossain osassa annetaan takaisin kevennetään veroja mutta sitten toisessa kohdassa maksut lisääntyvät ja ihmisiähän kiinnostaa vain se mikä jää elämiseen ei se millä korvamerkillä se tulee ja menee siitähän tässä on kysymys ilmeisesti tässä on viiden minuutin aikaraja koputtiko koputtiko puhemies minulla olisi ollut paljon paljon vielä mutta yhden asian minä haluan vielä sanoa tätä kotimaista lähiruokaa täällä on haluttu suosia hankintalain muutoksella se on hyvä asia sitä voisi nytkin jo tehdä mutta toivottavasti tämä nyt ei sitten tarkoita sitä että edellytetään kaikkien ihmisten siirtyvän kasvissyöjiksi olen esimerkiksi mediasta lukenut että kun vanhemmat laittavat alaikäisen lapsensa syömään pelkkää kasvisruokaa niin alle kaksi vuotiaillakin on ollut niin hauraat luut että ovat pelkkää paperia olisi ollut paljon puhuttavaa mutta nyt täytyy poistua kiitos

arvoisa herra puhemies sivukaupalla lupauksia ja kauniita sanoja ilman minkäänlaista realismia sellainen on tämä keskustan tuella mahdollistettu punavihreä hallitusohjelma politiikassa on kyse arvovalinnoista mihin rahaa ohjataan ja mistä sitä kerätään tämän hallitusohjelman keskeinen ongelma on se että kakkua halutaan tarjota enemmän kuin mistä on tarjota nojautuminen kahden prosentin talouskasvuun on puhdasta utopiaa mikään ennuste ei tue sellaisia lukemia ja jos rahaa ei ole mistä te hyvät hallituspuolueiden edustajat sitä kellekään annatte todennäköisyys sille ettei hallitus kykene viemään maaliin keskeisiä uudistuksia on suuri todennäköisyys sille ettei hallitus pysty myöskään toteuttamaan omia vaalilupauksiaan on suuri en voi ymmärtää miten samaan aikaan luvataan esimerkiksi mittavia ilmastosatsauksia ja erilaisten palveluiden maksuttomuutta mutta tyrmätään sitten esimerkiksi suunniteltuja sellutehdashankkeita miten hallitus kuvittelee suomen pysyvän teollisuudelle ja muille investoinneille kiinnostavana maana mikäli linja on tällainen miten oletatte uusien työpaikkojen syntyvän saati pysyvän suomessa teidän lupauksenne nojaavat talouskasvuun ja työpaikkojen syntyyn mutta estätte itse innokkaasti niiden syntymistä mikäli hallitus jatkaa suomen elinvoimaisuuden ja kilpailukyvyn syömistä en yllättyisi mikäli talousennusteet toteutuvat ennustettuakin paljon synkempinä kiristyvät ilmastovelvoitteet kuristavat sekä yritysten toimintaedellytyksiä että tavallisen suomalaisen maksukykyä hallitusohjelman hintalappu on siis valtava olettaen hallituksen ylipäänsä saavan hankkeitaan eteenpäin selvityksiä tai kokeiluja pidemmälle kunnille annetaan uusia velvoitteita mutta samaan aikaan todetaan valtion maksavan kustannukset en liene aivan väärässä väittäessäni etteivät valtionosuudet kata kunnille tulevia kustannuksia täysimääräisesti maataloudellekin annetaan uusia velvoitteita jotka ohjelman mukaan maksaa niin ikään valtio kansalaisten verotusta kiristetään erilaisin veroin jotka luvataan kuitenkin kompensoida pienituloisille jälleen siihen millä tämä kaikki kustannetaan mistä te oikein kuvittelette rahan tulevan ja kun rahat eivät riitä mitä toimia viedään loppuun ja mitä ei tämä yhtälö on täysin kestämätön tosiasiassa hallitus ajaa ahdinkoon muun muassa tavalliset suomalaiset veronmaksajat yrittäjät ruuantuottajat sekä kunnat ja kaupungit karu todellisuus on se että turvallisuutemme on uhattuna terveyspalveluissa on valtavia ongelmia maahanmuuton aiheuttamat ongelmat rehottavat tiestömme on luvattoman surkeassa kunnossa oppimistulokset huononevat vuosi vuodelta ja esimerkiksi kotimainen ruuantuotanto tällä menolla on pian historiaa arvoisa puhemies hyvät kansanedustajat eduskunnassa tulee tehdä sellaisia päätöksiä joilla hoidetaan valtion ydintehtävät kunniakkaasti suomalaisten etu edellä sen sijaan vihervasemmistohallituksen ohjelmalla tästä tavoitteesta ammutaan vasemmalta kirkkaasti ohi

arvoisa herra puhemies

ovat kaksi eri asiaa ja samaa voi sanoa käsissämme olevasta hallitusohjelmasta kirjaukset ja todellisuus ovat kaksi eri asiaa hallitusohjelmassa on mielestäni sisällöllisesti paljon hyvää ja paljon asioita joita olen valmis itsekin edistämään mutta se mitkä tavoitteet oikeasti aiotaan toteuttaa ja mihin talouden rahkeet lopulta riittävät on aivan toinen asia oikeushallinnon alalle tulleet lisäresurssit ovat oikea suunta mutta vaalien aikaisten lupausten perusteella odotukseni kuten myös alan ammattilaisten odotukset olivat paljon korkeammalla esimerkiksi ennen vaaleja lähes kaikki puolueet lupautuivat siihen että poliisien määrää nostetaan seitsemääntuhanteenkahdeksaansataanviiteenkymmeneen nyt ohjelmassa poliisien määrää lisätään vain kolmellasadalla mikä on alle puolet tästä tavoitteesta täällä kysyttiin edustaja niemen toimesta aiemmin vastaako tämä tulevina vuosina eläköityvien poliisien määrää vai onko tämä todellista lisäystä tätä hallitusohjelmaa tehtäessä kuitenkin ilokseni on ymmärretty se että oikeusvaltion kannalta koko ketjun niin poliisin syyttäjälaitoksen tuomioistuinlaitoksen kuin vankeinhoidon resursointi on välttämätöntä toimivuuden kannalta lisäämällä vain yhden instanssin resursseja ongelma siirretään vain eteenpäin pidemmällä aikavälillä meidän tulisi kuitenkin pyrkiä pohjoismaiselle tasolle sekä poliisin että oikeuslaitoksen resursoinnissa ja tämän olisin nimenomaan tässä hallitusohjelmassa myös halunnut nähdä hallitusohjelmassa luvataan kyllä lisää resursseja mutta niiden kohdentuminen ja riittävyys ovatkin sitten aivan toinen asia vaadittavien asioiden lista tuntuu täysin kohtuuttomalta suhteutettuna kaavailtuihin resursseihin ilman riittäviä resursseja kauniit lupaukset ja tavoitteet muun muassa siitä että käsittelyajat lyhenisivät ovat lopulta vain sanahelinää ja äänestäjien pettämistä esimerkiksi syyttäjälaitoksen osalta nykyiset tulostavoitteet on saavutettu sillä että siellä on hyvin motivoitunutta työtä tekevää väkeä joka tekee paljon harmaata ylityötä lisäksi merkittävä asia oikeusturvan kannalta on se että syyteprosentit pääkaupunkiseudun ja muun suomen välillä vaihtelevat huomattavasti pääkaupunkiseudulla syyteprosentit ovat reilun viidenkymmenen prosentin tienoilla ja muualla muualla suomessa yli kuusikymmentä yli seitsemänkymmentä prosenttia eli toisella puolen suomea asia päätyy käräjille ja toisella puolen ei ei tämä voi olla oikein ihmiset eivät ole yhdenvertaisessa asemassa asuinpaikasta riippuen oikeusvaltion keskeinen tehtävä on huolehtia kansalaisten oikeusturvan toteutumisesta ja varmistaa että oikeusturva toteutuu kohtuullisessa ajassa ja kohtuullisin kustannuksin koko viime syksyn ja tämän kevään lehdet kirjoittivat siitä että poliisit eivät tutki syyttäjät eivät syytä tuomioistuimet eivät tuomitse kaikki tämä kohdistui tavallisiin kansalaisiin ja heihin kohdistuneisiin rikoksiin joita ovat asuntomurrot mökkimurrot polkupyörävarkaudet myymälävarkaudet ja vahingonteot tämä on omiaan murentamaan kansalaisten mistä he olivat lukuisia kertoja yhteydessä ja myöskin luottamusta oikeusvaltioon ja pahimmassa tapauksessa se johtaa siihen että ihmiset ottavat oikeuden omiin käsiinsä arvoisa puhemies seksuaalirikoslainsäädännön muutostarve on tunnustettu tässä hallitusohjelmassa ja on hienoa että kokoomuksen aloittamaa kokonaisuudistustyötä jatketaan uudistuksessa tulee huolehtia siitä että rangaistuksia myös kiristetään eikä uudistustyö jää vain lainsäädännön tekniseen muuttamiseen kriminaalipolitiikan osalta haluan todeta sen että sillä tarkoitetaan kaikkia keinoja joilla vaikutetaan rikollisuuteen hallitus kohdistaa rahoitusta rikosten ennaltaehkäisyn tehostamiseen mikä on tärkeää ja järkevää mutta kriminaalipolitiikan toinen puoli eli rangaistusten kiristäminen unohdetaan lähes tyystin tässä ohjelmassa suomalaisessa kriminaalipolitiikassa on jo vuosia keskitytty rikoksentekijän oikeuksiin eikä rikoksen uhrin oikeuksiin sanotaan ettei vankila paranna ketään mikä varmasti on totta mutta rangaistuksen ankaruudella ankaruudella on oma funktionsa niin ennaltaehkäisyn kannalta kuin myös uhrin näkökulmasta hallitusohjelmassa on lukuisia asioita jätetty tulevaisuuden selvitysten ja arvioinnin varaan ja yksi näistä asioista on väkivaltarikosten rangaistukset meidän nykyinen seuraamusjärjestelmämme luo ihmisille illuusion tuomioiden pituuksista kun tuomioissa todetaan vain rangaistuksen pituus esimerkiksi tahallisen henkirikoksen tapon osalta jos tuomioistuin tuomitsee yhdeksän vuotta ei meillä kukaan istu tätä tosiasiassa ensikertalainen istuu puolikkaan neljä ja puoli vuotta ja rikoksenuusijakin kaksi kolmasosaa eli kuusi vuotta suomalaisten fyysistä koskemattomuutta tulee suojella tehokkaammin ja kovemmat rangaistukset seksuaali ja väkivaltarikoksista antavat vahvan viestin ihmisten koskemattomuuden tärkeydestä ja tämä myös hallituksen tulee muistaa kiitos

arvoisa puhemies elämä on lahja jokainen lapsi on mittaamattoman arvokas jokainen nuori on mittaamattoman arvokas jokainen aikuinen ja ikääntyvä ja vanhus on mittaamattoman arvokas keskustan ja vasemmiston hallitusohjelma ohjaa pitämään kaikenikäisistä arvokkaista arvokkaista ihmisistä huolta ohjelmassa hyväksytään se että perhe on oman tilanteensa paras asiantuntija ohjelmaan kirjattu perhevapaauudistus mahdollistaa tasa arvoisesti sekä isän että äidin osallistumisen lapsensa elämään on syytä hyväksyä se tosiasia

perheessä ei ole mahdollisuutta kummalla vanhemmalla tahansa lähteä vuorollaan töihin työtä ei myöskään välttämättä ole tarjolla kummallekin vanhemmalle esimerkiksi harvemmin asutulla seudulla arvostan kovasti sitä että kotihoidon tuki säilyy entisellään se on moninaisuuden arvostamista ja suvaitsemista parhaimmillaan hallitusohjelman yhtenä tavoitteena on luoda suomesta lapsiystävällinen yhteiskunta joka kannustaa lasten saamiseen ja kasvattamiseen hallitus parantaa pienituloisten ja monilapsisten perheiden toimeentuloa lapsiperheköyhyyttä vähennetään kotiapua ja matalan kynnyksen tukipalveluita vahvistetaan vanhemmuutta tuetaan neuvolatoimintaa monipuolistetaan neljännen ja viidennen lapsen lapsilisät ja opintorahan huoltajakorotus nousevat toki tärkeintä on asenneilmaston muutos lapsimyönteiseksi että jokainen lapsi on lahja ja että lapset tekevät tulevaisuuden

parantaa merkittävällä tavalla lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksia harrastukset tuodaan osaksi koulupäivää suomeen luodaan oma islannin kaltainen malli joka mahdollistaa mielekkäät liikunta ja kulttuuriharrastukset jokaiselle lapselle liikkuva koulu ohjelma laajenee liikkuva suomi ohjelmaksi meidät laitetaan liikkeelle myös kirjastoihin ja kirjastoautoihin satsataan lukeva suomi kampanja kannustaa lapsia myös poikia kirjan äärelle taiteen perusopetus saa lisärahoitusta myös lähiliikuntapaikkoja ja ulkoilureittejä laitetaan kuntoon hyvät harrastukset tuovat hyvinvointia on hienoa että hallitus haluaa laittaa jokaisen koulupolun kuntoon varhaiskasvatuksesta yliopistoon saakka koulupolun alussa vahvistetaan perustaitojen oppimista ja peruskoulun aikana hyvissä ajoin jatko opiskeluvalmiuksia tämä luo vahvaa pohjaa peruskoulun jälkeiseen nivelvaiheeseen joka on pudokkuuden kannalta kriittistä aikaa on totta että pelkällä oppivelvollisuusiän nostamisella kaikkea ei ratkaista mutta se antaa osaltaan mahdollisuuden pitää mahdollisimman kelkassa mukana se nostaa osaamisen tasoa ja varmistaa toisen asteen tutkinnon suorittamista lähiopetusta ja työpaikoilla tapahtuvaa ohjaamista tarvitaan toki lisää erityisopettajana pidän tärkeänä myös sitä että tehdään myös syrjäytymisvaarassa olevia nuoria tukevia täsmätoimia pidetään erityisopetuksen resursseista huolta on tärkeää että oppivelvollisuutta ovat toteuttamassa niin ammattikoulut lukiot kymppiluokat kansanopistot kuin työpajatkin myös jatkuvan oppimisen uudistuksen me tarvitsemme koska tarvitsemme täsmäkoulutusta muuttuvan työelämän tarpeisiin tämän toteuttamiseen tarvitaan myös notkeaa vapaata sivistystyötä

arvoisa puhemies maassamme on taas vaalien jälkeen olemassa uusi hallitus siitä miten hallituksen kokoonpano vastaa suomalaisten äänestäjien tahtoa voi olla montaa mieltä vaalivoittajan saama mandaatti oli historiallisen heikko ja vaalien suurimman tappion tehnyt puolue mahtui mukaan päättämään suomalaisten asioista vaikka vaalitulos osoitti aivan muuta on hallituksen kokoonpano sitten minkälainen tahansa on tietysti tärkeintä minkälaista politiikkaa hallitus tulee tekemään tilanne on tällä hetkellä kriittinen eikä vähiten sen takia että kaksi vaalikautta on tuskailtu sote uudistuksen parissa eikä tämän valmiimpaa ole tullut aikaa ja resursseja valmisteluun on tuhrautunut rutkasti mikä on ollut muiden tulevaisuuden kannalta tärkeiden asioiden valmistelusta nyt alkaa olla korkea aika tehdä tulosta tämän osalta tuore hallitusohjelma ei kylläkään vakuuta hienoja sanoja on paljon mutta konkretiaa vähemmän edellisenkin hallituksen ohjelma sisälsi enemmän selkeitä linjauksia siitä mitä todella aiotaan tehdä tämä selvitetään selvitetään ohjelma jättää lukijoilleen hyvin paljon arvailujen varaan siitä mitä tuleman pitää pelottavaa on myös se miten rinteen hallitus luottaa siihen että rahaa vain jostain tulee kaiken lystin kuittaamiseen maailmalla ja meillä on kuitenkin näkyvissä laihemman talouden kasvun vuodet nyt ei ole oikea aika paisuttaa menoja vastuuttomasti odotukset seitsemänkymmenenviiden prosentin saavuttamisesta ovat epävarmoja koska hallitusohjelma ei tarjoa uskottavia ratkaisukeinoja siihen miten tavoite kyettäisiin saavuttamaan keinot kattaa kasvavat kulut olisivat veronkiristykset ja valtion omaisuuden myynti mielestäni tuottavan valtion omaisuuden laittaminen lihoiksi hallitusohjelman toimien rahoittamiseksi on erittäin vastuutonta politiikkaa tavalliselle ihmiselle rinteen hallituksen ohjelma aiheuttaa paljon päänvaivaa ja rahanmenoa autoilu on pitkien välimatkojen suomessa välttämätöntä suurelle ihmisjoukolle miten hallitus jossa keskusta on toiseksi suurimpana puolueena voi kääntää näin pahasti selkänsä erityisesti maaseudun asukkaille autoilun hintalapun kasvattaminen eniten kirpaisee me perussuomalaiset emme todellakaan voi hyväksyä polttoaineverotuksen kiristämistä kaikilla ei ole mahdollisuuksia karsia ajokilometrejä tai vaihtaa sähköautoon polttoaineverotuksen korotuksessa on pelissä yksityisautoilijoiden lisäksi koko kuljetusala koska logistiikkakustannukset kasvavat saattaa tämä johtaa kuljetettavien tuotteiden hinnan nousuun mitä muita maksuja hallitus vielä langettaa autoilijoiden maksettavaksi tietullit ne tästä vielä puuttuvatkin fossiilisten polttoaineiden veronkiristykset kirpaisevat erityisen ankarasti öljylämmitteisissä taloissa asuvia suomalaisia maassamme on mukaan noin kaksisataatuhatta öljylämmitteistä pientaloa joissa monissa majaa pitävät ikäihmiset on täysin väärin heitä ja muita kohtaan että entuudestaan kalliiden lämmityspolttoaineiden verotusta muutetaan vielä ankarammaksi hallitus haluaa kovasti kannustaa öljylämmitteisten kiinteistöjen omistajia siirtymään muiden lämmitysmuotojen käyttöön toivottavasti hallituksessa ymmärretään se tosiasia että kaikilla ei ole varaa uuden lämmitysjärjestelmän hankintaan lämmitysremonttien lisäksi kotitalousvähennyksen nipistäminen hankaloittaa myös monien muiden asumiseen ja elämiseen liittyvien töiden teettämistä tämäkin koskee useita ikäihmisiä kotitalousvähennyksen maksimisumman pienentämisellä ja prosenttiosuuden pudotuksella on vaikutuksia myös halukkuuteen työn teettämiseen ulkopuolisella tekijällä mikä puolestaan heijastuu jossain määrin yrityksiin joista monet ovat pieniä toimijoita tai itsensätyöllistäjiä jos ajatellaan tämän uudistuksen kokonaisvaikutuksia suhteessa saavutettavaan säästöön niin että hallituksen ratkaisu on kovinkaan järkevä maahanmuuttopolitiikan osalta pelkäsin nykyistä paljon väljempiä linjauksia taitaa olla perussuomalaisten nousu joka pelottaa niin paljon että se voi rajoittaa maahanmuuttomyönteisen hallituksen suurempia virheliikkeitä perheenyhdistämisen helpottaminen kuitenkin on virhe joka tulee vielä kalliiksi niin taloudellisin kuin yhteiskunnallisinkin mittarein mitattuna hallituksesta on käytetty nimitystä viisikko se sana viittaa nuortenkirjaklassikko viisikkoon tämä kuvaus on hyvin harhaanjohtava oikea viisikko teki saumatonta yhteistyötä mitä haastavimmissa tilanteissa eikä kaveria jätetty koskaan rinteen hallituksessa on sen sijaan napina ja vastaveto alkanut jo tässä vaiheessa eikä tämä ole mikään ihme kun katsoo vastasyntynyttä hallitusohjelmaa tämän hallituksen taival ja ohjelman toteuttaminen tuskin tulee olemaan menestystarina mutta sen näyttää tulevaisuus ja totta kai hallitukselle täytyy antaa mahdollisuus aivan lopuksi arvoisa puhemies kotimaisen ruuantuotannon tulevaisuus on vaakalaudalla hehkutukseen mitä edustaja kärnä esitti tuottajien kohdalla että näyttää valoisalta niin konkurssien ja tilojen lopettamisen kiihtyvä trendi kertoo aivan muuta

tähän väliin muutama vastauspuheenvuoro

täällä tuli niin epäselviä ja outoja väitteitä että ajattelin niitä jonkun verran kommentoida ja oikoa pienellä vastauspuheenvuorolla ensinnäkin kiitän edustaja elomaata siitä että hän antaa tunnustusta hallitusohjelman maahanmuuttopoliittiselle osiolle ja hallituksen maahanmuuttopolitiikalle kyllä se on ollut ihan järkevän viisikon yhteistä päättelyä ei ei kenenkään pelkoa eikä teidän teidän pelkoanne millään tavalla miten se on muotoiltu mutta väitteet siitä että hallitusohjelma kohtelisi eri alueita jotenkin epätasa arvoisesti eivät kyllä pidä paikkaansa valitettavasti joudutaan pieni polttoaineveron korotus tekemään viisi senttiä litra nettovaikutukseltaan yhteensä mutta siellä on useita asioita mitkä helpottavat maaseudulla maakunnissa asuvien ihmisten asioita minusta on hyvä että biokaasua viedään eteenpäin liikennepolttoaineena on hyvä että tuetaan öljykattiloista luopumista ja mennään puupohjaiseen pelletteihin nämä ovat myönteisiä juttuja alueellistamislainsäädäntö uudistetaan ja tulee maakunnat ei voi sanoa että olisi jotenkin maaseutuvastainen

puheenvuoro sitten vasemmiston eli hallituksen edustaja alkoi kovasti kritisoimaan laivue ja hx hankkeita ja olen nyt vähän kauhistunut että eikö hallitus enää olekaan yksimielisesti hommaamassa täysimääräisenä näitä neljää korvettia ja kuuttakymmentäneljää hävittäjää ja oliko se toisaalta herra pääministeri lipsaus kun ilmoititte että täysimääräisenä hommataan hornetit oliko se jo lupaus growlereista kiitos

tulee täsmälleen selitettyä tämä asia hallitusohjelmassa on todettu että noudatetaan puolustuspoliittisen selonteon linjausta jossa todetaan että täysimääräisesti korvataan hornetit ei horneteilla vaan hornetit niitten suorituskyky se on se lähtökohta joka hallituksella on ja se lopputulos myöskin tulee olemaan meillä ei ole mitään muuta linjaa kuin tämä puolustuspoliittisen selonteon linja ja sitä tullaan noudattamaan
arvoisa puhemies puutun kahteen asiaan ensinnäkin perussuomalaisten riveistä on paljon kuultu kritiikkiä siitä että hallitus nostaa erilaisia maksuja voi kun tuo huoli olisi ollut viime kaudella silloin kun muun muassa edustaja elomaa ja moni muu täällä istuva perussuomalainen nosti terveyskeskusmaksuja lähes kolmekymmentä prosenttia ei ollut huolta silloin ja se kuitenkin kohdistui heihin jotka eniten tarvitsevat hoitoa sairaisiin ja usein nimenomaan pienituloisiin arvoisa puhemies toinen asia täällä uusi kansanedustaja keto huovinen piti erittäin asiantuntevan puheenvuoron viranomaisten resursseista mutta täytyy nyt sanoa että ensimmäistä kertaa kymmeneen vuoteen kymmeneen vuoteen poliisien määrä käännetään kasvuun siis vuosia on leikattu kaksituhattakymmenen oli vielä seitsemäntuhattakahdeksansataa poliisia siitä lähtien on ollut pelkkää alamäkeä usein koska nimenomaan valtiovarainministeriöstä on on vaadittu kovia leikkauksia nyt nostetaan poliisien määrää noin sata vuodessa tästä eteenpäin se on realistista ja tämä on iso muutos toivottavasti kokoomus tukee tätä eikä vaadi näitä menoja pois

arvoisa puhemies pääministeri tuossa jo totesi tuon aika selkeästi mutta voin vielä täydentää sen että olen tänään käynyt puolustusministeriössä läpi näitten kahden ison hankinnan tilannetta ja molempia viedään määrätietoisesti eteenpäin sekä laivastoinvestointeja että tätä hornetien seuraajahankintaa tämä asia täsmentyy tällä vaalikaudella ja investointipäätökset tehdään tällä vaalikaudella ja asiaan palataan sitten kun sen aika on mutta ei syytä huoleen

arvoisa herra puhemies kommentti muutamaan asiaan joita on tullut perussuomalaisten edustajien taholta tässä viime puheenvuorojen aikana en tiedä minkälaista hallitusohjelmakirjaa perussuomalaiset lukevat kun puhuvat että tietullit mahdollistetaan siis tietulleja ei ole missään vaiheessa edes mainittu tässä kirjassa siellä lukee selkeästi että säädetään laki joka mahdollistaa kaupunkiseutujen liikenteen hallintaan tähtäävien ruuhkamaksujen käyttöönoton siis tehdään laki joka mahdollistaa kaupunkiseuduilla ruuhkamaksujen käyttöönoton

joku asia tulee kalliimmaksi polttoaineiden korotus totta kai se vähän kirpaisee mutta tosiasia on että kirjassa lukee fossiilisten polttoaineiden verotusta korotetaan kuluttajahintojen ennustetun nousun mukaisesti vaikutus pienituloisille otetaan huomioon tuloverotuksen ja etuustasojen muutoksilla siis ainoastaan niin sanotusti indeksikorotuksilla ja tosiasia on että kyllä tämä hallitusohjelma kohtelee koko suomea tasa arvoisesti siellä on perusväylänpitoon kolmesataa miljoonaa euroa vuodessa se on iso asia ja samoin ovat yksityisteiden peruskorjausmäärärahat kaksikymmentä miljoonaa euroa vuodessa se on myöskin merkittävä maaseudulle

arvoisa puhemies puheenvuoroissa on moneen kertaan kiitelty hallituksen kunnianhimoisia ilmastotavoitteita on selvää että meidän täytyy toimia niin että pääsemme kohti hiilineutraalisuutta ja sen jälkeen hiilinegatiiviseksi vuoden kaksituhattakolmekymmentäviisi jälkeen mutta tässä salissa on myöskin esitetty huolta siitä miten tämä muutos tehdään ja ja se tehty oikeudenmukaisesti niin etteivät kaikkein vähätuloisimmat joudu siitä maksamaan kohtuuttomasti tämä hallitus tekee tämän muutoksen nimenomaan niin että päästövähennykset toteutetaan sekä sosiaalisesti että alueellisesti oikeudenmukaisesti ja on hyvä muistaa että nämä ilmastotoimet koskevat laajasti eri ministeriöitä monen eri ministeriön vastuulla on huolehtia siitä että me saamme sekä kiristettyä päästötavoitteitamme ja nopeutettua päästövähennystoimia että myös vahvistettua hiilinieluja

arvoisa puhemies ensinnä tuohon edelliselle puhujalle me tarvitsemme ne maakunnat sote alueitten pohjaksi aloitan tällä on erittäin hienoa aloittaa eduskuntauran puhe täältä puhujapöntöstä ja keskustelemalla ennen kaikkea juuri tästä kyseisestä hallitusohjelmasta sain olla itsekin neuvottelijana siellä elinvoimainen suomi pöydässä ja siihen pöytään kohdistui varmasti valtavasti odotusarvoja voin sanoa että se pöytä kyllä täytti varmaan kaikki ne odotusarvot mitä meiltä haluttiin pöydästä sen pöydän yksi tärkeä tehtävä oli tehdä suomeen uusia työpaikkoja ohjelma on mielestäni onnistunut kompromissi siinä on huomioitu tavalliset pienituloiset ihmiset siinä on huomioitu palkansaajat siinä on huomioitu yrittäjät ja siinä on huomioitu koko suomen tasapuolinen aluekehitys ja siinä muuten yksi iso osa äsken mainitsemani maakunnat nostan tässä nyt esille muutamia yrittäjille ja yrityksille tehtyjä kirjauksia uudesta hallitusohjelmasta yrittäjän riskinottokykyä edistetään kehittämällä yrittäjille entistä parempia mahdollisuuksia uuteen alkuun muun muassa konkurssitilanteissa kaikki meistä ansaitsevat uuden alun omistajanvaihdoksia tuetaan ja yrittäjien jaksamisen paranemiseen tulee oma ohjelma yrittäjät eivät ole koneita yrittäjien ja työn verotusta ei kiristetä vaan päinvastoin pieni ja keskituloisten ansioiden verotus eurolla yrittäjävähennys ja osakeyhtiöiden osinkoverotus pysyvät ennallaan paikallista sopimista edistetään toisin kuin mitä täällä salissa on tänään monta kertaa väitetty vaihtoehtoja yrittäjän sosiaali ja eläketurvan parantamiseen selvitetään valitettavan moni yrittäjä on päätynyt eläkeläisköyhyyteen suomi hakee eulta poikkeuslupaa yritysten arvonlisäverovelvollisuuden alarajan nostamiseksi viiteentoistatuhanteen euroon ja tällä pyritään keventämään pienyrittäjän hallinnollisia velvoitteita yrittäjien ensimmäisen työntekijän palkkausta helpotetaan ja tuetaan aloittavia pienyrittäjiä lisäämällä joustavuutta ennakkoverojen maksuajoissa startup yritysten kasvua rekrytointeja ja omistuspohjan laajentamista tukeva uusi toimintamalli otetaan käyttöön osuuskuntamuotoista yritystoimintaa edistetään osaavan työvoiman kouluttamiseksi lisätään koulutusrahaa sekä kehitetään täydennys ja muuntokoulutusta nämä kaikki asiat liittyvät yrittäjyyteen ja tässä on siis vain muutamia yksittäisiä nostoja tuosta loistavasta hallitusohjelmasta arvoisa puhemies tämä hallitusohjelma vastaa aivan perustellusti monen kansalaisen toiveisiin ja pelkoihin joita sai kuulla eduskuntavaalikampanjan aikana turuilla ja toreilla nyt nämä asiat on mahdollista toteuttaa edellisen hallituksen työn jälkeen ja siltä pohjalta ja siltä perinnöltä mitä edelliseltä hallitukselta olemme saaneet tässä vielä muutama nosto ottaa esille maatalous saa tärkeitä tukilisäyksiä erittäin vaikeaan taloustilanteeseen koulutukseen panostetaan ja pyritään estämään lasten ja nuorten syrjäytymistä koko kouluajan pienituloisten eläkeläisten asemaa parannetaan ja tämä asia nousi varmaan jokaiselle vastaan siellä vaalikentillä tätä hallitusohjelmaa voi pitää erittäin keskustalaisena tässä hallitusohjelmassa näkyy vahva alkiolainen leima heikoimpien aseman parantamiseen on kiinnitetty erityistä huomiota siitä olen erittäin iloinen toisaalta lopulta aina useamman puolueen tässä tapauksessa viiden puolueen yhteinen kompromissi ja toivonkin lämpimästi että eteen tulevat mahdolliset ristiriidat tai kiista asiat saadaan sovittua säällisesti yksi tärkeimmistä asioista ja viesteistä vaalikentiltä oli lopettakaa riitely ja lopettakaa huutelu lopettakaa ilkkuminen lopettakaa nälviminen lopettakaa tahallinen väärinymmärtäminen aloittakaa hoitamaan yhdessä meidän suomalaisten asioita sitä me varmasti teemme ja toivon todellakin että näin tekee myös oppositio

arvoisa puhemies

tulkita monella tapaa

ja kuultu oppositio toimii opposition lailla ei se sinänsä ole kovin uutta uutta sen sijaan on se että hallitusohjelma on työvoitto koko suomelle se on työvoitto paremmalle suomelle se on eheämmän ja tasa arvoisemman suomen ohjelma huolenpito sosiaalinen oikeudenmukaisuus koko suomi koulutus sivistys järkivihreys työ ja yrittäjyys ovat sen avainsanat suomen hyvinvointi syntyy koko maassa hallitusohjelma tukee alueellista elinvoimaa ja vahvistaa maakuntien roolia alueellisen elinvoiman moottoreina suomi ei siis hallitusohjelmassa pasilan asemalle vaan se jatkaa matkaa siitäkin eteenpäin suurten ratahankkeiden valmistelua siis jatketaan päärata suomen rataverkoston huomioidaan kokonaisuutena mikä on elintärkeää kapasiteetin ylärajoilla toimivalle rataverkostolle on myöskin kiistatonta että tieliikenteen korjausvelkaan tartutaan isolla kauhalla neljä kertaa kolmensadan miljoonan lisäys perusväylänpitoon ja kahdenkymmenen miljoonan lisärahoitus investointina yksityisteille erittäin voimakasta vastuullista aluepolitiikkaa hallitusohjelmassa myös edesautetaan valtion työtehtävien sijoittumista eri alueille sekin on aluepolitiikkaa maakuntien liitoille kohdennetaan aluekehitysrahoitusta entistä maakunnan kehittämisrahaa reippain miljoonin samalla huolehditaan maatalouden kannattavuudesta se on huolenpitoa koko suomesta sitä ei mielestäni kannattaisi kovin paljon vastustaa hallitusohjelma on myös sivistysohjelma suomalaisen kasvatuksen koulutuksen tutkimuksen liikunnan urheilun ja kulttuurin esiinmarssi varhaiskasvatuksen laatua parannetaan ryhmäkokoja pienennetään ja jokaiselle lapselle taataan mahdollisuus täysipäiväiseen varhaiskasvatukseen se on selkeää katsetta tulevaisuuteen koulutuksen perusta siis laitetaan kuntoon esiopetuksesta ja perusopetuksen kahdesta ensimmäisestä vuosiluokasta muodostetaan nykyistä yhtenäisempi kokonaisuus lasten ja nuorten hyvinvointia jaksamista tuetaan lisäämällä oppilas ja opiskelijahuollon resursseja perusopetuksessa ja toisella asteella se on voimakas vastaus alan kiistattomiin tarpeisiin ammatilliseen koulutukseen palkataan uutta opetushenkilökuntaa vauhdittamaan työpaikoilla tapahtuvaa oppimista sekä varmistamaan kokonaisten opiskelupäivien ja viikkojen toteutuminen samoin korkeakoulutuksen saavutettavuutta vahvistetaan jokaisessa maakunnassa on oma korkeakoulu yliopistokeskusten ja ammattikorkeakoulujen asema ja rahoitus turvataan hallitusohjelma on siis kasvatus ja koulutuspolitiikan ilotulitus kuka tässä salissa voi sellaisia toimenpiteitä vastustaa huomioitavaa on myöskin tässäkin kansanedustajien joukossa on kovia urheilumiehiä ja ja urheilunaisia että liikunnan ja urheilun osuus on merkittävä ja konkreettinen seuratuen ja lajeille jaettavan tehostamistuen osuuksia nostetaan merkittävästi huippu urheilua vahvistetaan ja sen kansallinen arvo nostetaan aivan uudelle tasolle hallitusohjelma lähtee myöskin kynsin ja hampain taklaamaan väestön liikkumattomuuteen kohdistuvia taloudellisia ja inhimillisiä haittoja liikkuva koulu siis laajenee liikkuvaksi suomeksi varsin viisasta koska liikkumattomuuden arvioidut kustannukset kansantaloudessa liikkuvat varovaisimmankin arvion mukaan kolmessa miljardissa eurossa hallitusohjelma käynnistää edellisen eduskunnan tahdon mukaisesti monia liikuntapoliittisen selonteon toimia käytännön tasolla arvoisa puhemies hallitusohjelma on hyvin sitoutunut se on sitoutunut puolustamaan perheitä perhevapaauudistus toteutetaan siten että perheiden valinnanvapautta lisätään arvoisa hallitusohjelma on ennen kaikkea työohjelma se on työohjelma huomiselle se on työohjelma suomelle

kivisaari tuossa väärinymmärsi vaikka äsken keskustalainen juuri peräänkuulutti tätä väärinymmärtämistä tilanne on se että eihän täällä kukaan ole kritisoinut sitä etteikö kehä kolmosen ulkopuolella näitä asioita paranneta tai mitään kukaan vastustanut sitä että tässä maassa parannetaan asioita tässähän on kritisoitu vain sitä millä tämä homma rahoitetaan tämä on täysin väärä kivisaaren tulkinta että me täällä oppositiossa olisimme vastustamassa sitä että koulutus paranee tai joku muu paranee täällä vanhustenhoito paranee kaikki me olemme täällä sitä mieltä että me mieluusti parannamme vähän enemmänkin vaikka tuplatenkin mutta mistä se raha tähän kaikkeen leikkiin sitä täällä kritisoidaan

hyvät

ministerit täällä on

paljon hyviä asioita kivisaari äsken puheessaan nosti ylös huippu urheilun tukemisen minä olen siihen valmis ehkä viisainta mitä täällä teidän hallitusohjelmassa luki oli jos oikein muistan että siellä puhuttiin jostakin energiajuomien alaikärajasta ja toiseksi viisainta taisi olla se että huomasin että siellä puhuttiin painovoimaisesta ilmastoinnista mutta minä nyt tartun vain yhteen asiaan tässä puheenvuorossani kun ammatillisena erityisopettajana toimiessani jouduin

ruotsin

paljon vaikeuksia ja heille erittäin

olisivat oppineet

ruotsin kielestä teille puhua arvoisa puhemies hallitus on ottanut yhdeksi tavoitteekseen pakolliseksi ylioppilaskirjoituksissa keskusta sdp vihreät ja vasemmistoliitto ovat lähteneet rkpn vaatiman pakkoruotsin lisäämisen takuumiehiksi hyväksymällä tämän tavoitteen edustaja rehn kivi todisti äsken täällä salissa tämän pakollisuuden olevan yhdenvertaista kohtelua näin ajateltuna tähänastinen vapaaehtoisuuskin on ollut yhdenvertaista

ja valinnassa on vahvistettu suomenkielisen on vaikea motivoitua pakollisiin ruotsin opintoihin suomenkielisten enemmistö asuu paikkakunnilla joissa vähemmän kuin nolla pilkku viisi prosenttia asukkaista puhuu ruotsia ruotsia ei tarvita suomenkielisissä kunnissa joissa ruotsia äidinkielenään puhuvia on vähemmän kuin yksi kahdestasadasta kun ruotsi on siis faktisesti hyödytöntä sen opiskelua on vaikea nähdä hyödyllisenä tästä syystä ruotsista saadaan usein välttäviä arvosanoja mikä heikentää monien suomenkielisten

arvoisa puhemies opetusministeri andersson on julkisuudessa sanonut että pakkoruotsipäätöksessä on kyse halusta pitää kiinni laajasta yleissivistyksestä jonka lukiokoulutuksen pitäisi tarjota yleissivistys voidaan määritellä monin eri tavoin kielellistä yleissivistystä on äidinkielen taito ja yhden tai kahden itse valitun vieraan kielen kohtuullinen taito ruotsin osaaminen ei ole yleissivistyksen välttämätön osa

ruotsin kirjoituspakko ylioppilaskokeessa kampittaa ja kyykyttää

eivät tiedä mikä tietää nuoria paremmin mitä nuoret tarvitsevat elämässään yrityksestä palauttaa ruotsin pakollisuus ylioppilaskokeeseen tulee muodostumaan arvoton näytelmä se on yritys joka osoittaa lopulta vain sen että pakkoruotsi on väärin lainaan tähän erään vaasalaisen professorin sanat sillä aikaa kun suomalaiset tankkaavat pakkoruotsia ruotsalaiset opiskelevat hyödyllisiä maailman kieliä ja ovat maailman parhaita kansainvälisessä kaupassa suomessa käytetään aika kahden maailman pienimpiin kuuluvan kielen tankkaamiseen eikä edes omaa äidinkieltä opita kunnolla ei järjen hiventä

vaasan sairaalan laaja päivystys on mielestäni oikea ratkaisu mutta siellä pitää varmistaa asiakaspalvelu myös suomen kielellä arvoisat keskustan edustajat lainaan tähän keskustalaisen kunnallisneuvoksen sanoja kepu pettää aina maatalous taistelee olemassaolostaan ja te lähdette ajamaan ruotsin kielen kirjoituspakkoa ylioppilaskirjoituksissa no onhan se varmaan mukava laskea maitotilatappioita ruotsin kielellä tai lampaita kun ei uni tule tämän maatalouden taakan alla olisitte keskittyneet siihen

arvoisa puhemies mikäli keskusta ei tässä hallituksessa olisi niin tässä maassa ei kukaan maataloutta puolustaisi ja on se sitten suomella tai ruotsilla niin me huolehdimme siitä että maatalouden rahoituksen taso säilyy nyt ja se säilyy myöskin tulevissa eu rahoitusneuvotteluissa myös suomeksi ja ruotsiksi

maalaisliitto varoitti sosialismista ja kommunismista te te olette hoitaneet tätä asiaa nyt vuosikausia ja vuosikymmeniä maatalous elää tällä hetkellä täysin sosialismin kaltaisissa olosuhteissa palkka tulee jostakin ylempää niin kuin ennen kolhooseille tuli neuvostoliiton hallinnosta

arvoisa puhemies tältä paikalta katsottuna tulen kaukaa pohjoisesta niin kuin usea muukin edustaja pitkien välimatkojen maassa kuljin reilu viikko sitten viimeksi synnyinseudullani kuusamossa jossa on miltei mahdotonta elää ilman autoa niin kuin muuallakin harvaan asutulla seudulla nykyisin asun perheeni kanssa oulun kiimingissä jossa auto on myöskin aivan välttämätön jos lapsiperheen kanssa haluamme lähteä jonnekin vähänkään kauemmaksi tänään täällä on puhuttu paljon polttoaineverotuksesta se on hyvä minäkin olen aivan sitä mieltä että autoilu on jo nykyisellään monelle liian kallista arvoisa puhemies polttoaineverotuksen osalta tulee muistaa että hallitusohjelmassa todetaan fossiilisten polttoaineiden verotusta korotetaan kuluttajahintojen ennustetun nousun mukaisesti vaikutus pienituloisille otetaan huomioon tuloverotuksen ja etuustasojen muutoksilla tämä hallitusohjelma on tehty niin että kenenkään elämää ei vaikeuteta vaan päinvastoin helpotetaan ja parannetaan polttoaineverotus nousee alkaneen vaalikauden aikana neljän vuoden jaksolla noin viidellä sentillä litralta mikä vastaa yleistä kuluttajahintojen nousua tuona aikana polttoaineveron osalta kyseessä on siis indeksikorotus niin kuin tässä salissa tänään jo monesti todettu tämä tarkoittaa että viiden sentin korotuksella nyt hallituskauden hallituskauden aikana maksamme kauden lopussa polttoaineista suhteessa saman verran kuin tälläkin hetkellä vähintään tässä suhteessa polttoaineveroa on keskimäärin vaalikaudessa nostettukin vähintään tässä suhteessa mitä harvaan asutun seudun ihminen sanoo tästä hallitusohjelmasta kokonaisuutena kyllä me olemme pohjoisessa olleet tähän hyvin tyytyväisiä hyvin tyytyväisiä olemme iloinneet tästä ohjelmasta ja tälle on jo annettu yhdeksi nimeksi koko suomen elinvoiman tämä on suuri voitto koko suomelle ja myöskin pohjoiselle on ollut todella mukava kuulla tänään siitä miten oppositio on samaa mieltä hallituksen kanssa siitä että meidän on turvattava elämisen edellytykset koko suomessa meillä on nyt mahdollisuus yhdessä tukea tämän hyvän hallitusohjelman mainioita linjauksia ohjelmassa hallitus sitoutuu esimerkiksi itä ja pohjois suomen erityisolosuhteiden rahoituksen turvaamiseen ja lupaa edistää monin tavoin maa ja metsätalouden mahdollisuuksia koko suomessa koko suomessa ohjelmassa luvataan merkittäviä parannuksia liikenneväyliin mikä tukee asumista yrittämistä ja työntekoa koko suomessa koulutukseen hallitus antaa merkittävästi lisää rahaa ja toteaa ohjelmassaan tällä tavalla turvataan korkeakoulutuksen kehittämistä jokaisessa maakunnassa jokaisessa maakunnassa turvataan kattava toisen asteen koulutusverkosto koko maassa osaavan työvoiman saannin varmistamiseksi tämä hallitus siis nimenomaan haluaa turvata työtä ja työntekijöitä koko suomessa

jokaisella kansanedustajalla lienee jokin syy tai joitakin syitä siihen miksi on aikoinaan lähtenyt mukaan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen minulla se lähti erityisesti halusta parantaa lapsiperheiden asemaa keskusta linjasi eduskuntavaaliohjelmassaan että lapsiperheköyhyyttä on vähennettävä ja lapsiperheiden kotiapua on lisättävä nämä sovittiinkin hallitusohjelmassa monet lapsi ja perhejärjestöt ovat kiitelleet hallitusohjelmaa miksi siksi että ohjelmassa päätetään kohentaa lapsiperheiden asemaa monin eri tavoin perhepolitiikan osalta hallitusohjelmaa voisi sanoa jopa mullistavaksi lasten nuorten ja perheiden hyvinvoinnin ohjelma samalla pidämme huolta vammaisista sairaista vanhuksista kaikista jotka ovat erityisen avun tarpeessa haluamme pitää koko suomesta huolta

puhemies kuten tämäkin puhe osoitti keskusta ei puhu maataloudesta ja siinä peräänkuulutettiin että mistä johtuen näitä ihmisiä on lähtenyt itse asiassa keskusta on minut houkutellut politiikkaan sillä omalla mielivallallaan polttoaineverotuksesta äsken tein pienen laskelman suomessa kuljetusliikkeet kärsivät jo nyt siitä että tänne tulee venäläisiä autoja jotka ajavat kabotaasiliikennettä korotus tuhannen kilometriä jos ajetaan päivässä tarjoaa kaksikymmentä euroa lisää kilpailuetua näille ulkomaalaisille autoille jotka täällä ajavat kyllä teidän tälle pitää jotakin tehdä eihän

meidän omia kuljetusyrittäjiä

herra puhemies iso syy siihen että keskusta on mukana tässä hallituksessa on se että me haluamme olla puolustamassa kehittämässä ja vahtimassa maatalouden asioita tässä hallitusohjelmassa on kirjattu että lainsäädännöllisin toimin ei tulla luomaan uusia kustannuksia suomalaiselle maataloudelle me olemme varautuneet julkisen talouden suunnitelmissa ja ajatuksissa siihen että turvaamaan nyt sitten nämä ympäristökorvaukset ja muut muut tuet lähivuosina vanhalta ohjelmakaudelta olemme varautuneet siihen että jos tukitasot alenevat eusta miten se kompensoidaan suomalaiselle viljelijälle talonpojan asia on yksi isoimpia syitä miksi me olemme hallituksessa mukana

arvoisa puhemies

todella laitetaan kuntoon ennen kaikkea tämä hallitusohjelma on myös voitto meille tamperelaisille ja pirkanmaalaisille se osoittaa sen että tämä hallitus haluaa kehittää koko suomea me tamperelaiset olemme tyytyväisiä ennen kaikkea siihen että päärata ja sen laajennukset ovat mukana ohjelmassa tunnin juna tampereelle on maan tärkein ratahanke ja se pitää toteuttaa toinen meitä tamperelaisia ja pirkanmaalaisia lämmittävä kirjaus on tampereen työväen teatterin aseman ja turvaaminen kansallisena päänäyttämönä meidän on huolehdittava siitä että myös pääkaupunkiseudun ulkopuolella on laadukasta kulttuuritarjontaa ja senhän me tiedämme että tampere on yksi maan parhaimmista tämä hallitusohjelma siis katsoo koko suomea ja koko suomen tasapainoista kehittämistä niin tieliikenteen talouden elinvoiman kuin kulttuurin osalta

arvoisa puhemies

mikä meidät erottaa on näkemyksemme jonka mukaan meidän tulee ensisijaisesti auttaa ihmisiä oman maamme sisällä tätä me kutsumme sisäiseksi solidaarisuudeksi arvoisa puhemies joskus muinoin vasemmistopuolueet tekivät sisäisesti solidaarista politiikkaa ne halusivat suomalaisten välistä eriarvoisuutta nostaa suomalaisten koulutustasoa parantaa suomalaisten elämää meillä ei tuolloin ollutkaan leipäjonoja vanhuksia lattialla ja yläkoulusta valmistuvia lukutaidottomia nuoria tuolloin nuo puolueet tiesivät että koska ne ovat suomalaisia niiden tehtävä on huolehtia suomalaisista mikäli joku olisi ilmoittanut että kuulkaa ei suomalaisten puolueiden tehtävä onkin ensisijaisesti huolehtia ulkomaalaisista hänet olisi naurettu suohon ajat muuttuvat kansalaisten turvallisuuden ja hyvinvoinnin lisäämisen sijaan vasemmistopuolueet puhuvat mieluummin ihmisoikeuksista niiden ongelma on kuitenkin siinä että ne ovat abstrakteja kunnes ne konkretisoidaan jossakin ja se yleensä maksaa rahaa jos rahaa pannaan jonnekin sitä ei voida panna enää jonnekin muualle on tehtävä valinta eli priorisoitava arvoisa puhemies tämä hallitus kuten edeltäjänsäkin myöhemmillä kausillaan on tehnyt valintansa valinta ei ei ole solidaarinen eikä ole oikeudenmukainen se on utopistinen tämä hallitus ei aio rajoittaa maahanmuuttoa tai puuttua maamme houkutustekijöihin eli siihen että kuka tahansa voi tulla nauttimaan suomen hyvistä asioista meidän kustannuksellamme hallitukselle jokainen joka onnistuu pääsemään keinolla millä hyvänsä maamme rajojen sisäpuolelle muuttuu velvollisuudeksemme hallitus ei kykene vastaamaan kysymykseen milloin velvollisuutemme loppuu onko kyse ihmisten lukumääristä heihin kuuluvista kustannuksista kestävyysvajeesta työllisyysasteesta vai mistä tavoitteena yli miljardin kehitysapu tai kolme miljardia maahanmuuton kuluihin ei lisää globaalia kestävää hyvinvointia mutta paperilla se näyttää hyvältä tai huonolta riippuen mistä päin katsoo hallitusta ei kiinnosta että rahaa annetaan maille jotka eivät huolehdi tasa arvosta ihmisoikeuksista tai jotka eivät ota edes vastaan kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneita omia kansalaisiaan tai rikollisia hallitusta ei kiinnosta että suomeen saavutaan väärin keinoin haetaan perusteettomasti turvapaikkaa ei lähdetä maasta vaikka ei saada lupaa jäädä ja käytetään hyväksi järjestelmäämme hallitusta ei haittaa että se tuottaa maahan lisää huono osaisuutta ja turvattomuutta ja kutsuu sitä kansainvälisyydeksi globaaliksi vastuuksi tai ihmisoikeuksiksi arvoisa puhemies niin kauan kuin tämä hallitus on voimissaan minä ja puolueeni kerromme kuinka monta leipäjonon asiakasta kuinka monta vailla hoitoa olevaa vanhusta kuinka monta syrjäytynyttä nuorta kuinka monta ammattikoulun opettajaa kuinka monta pienituloista eläkeläistä autettaisiin sillä rahalla jonka te haluatte panna muualle kuin suomen ja suomalaisten hyväksi